lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan jolle muut erikoisvaliokunnat voivat antaa työjärjestyksen mukaisesti lausunnon kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan valtiovarainministeri alexander stubbin esittelypuheenvuoron jälkeen lähetekeskustelu jatkuu ryhmäpuheenvuoroilla joiden pituus on enintään seitsemän minuuttia ryhmäpuheenvuorojen ja debatin jälkeen keskustelu jatkuu nopeatahtisena ryhmäpuheenvuorojärjestyksessä etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus on enintään viisi minuuttia puhemiesneuvosto suosittaa että nopeatahtisen keskustelun jälkeenkin pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia tämän asian yhteydessä sallitaan keskustelu myös päiväjärjestyksen

arvoisa puhemies ärade talman suomen talous on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin ja valtiovarainministerit urpilainen ja rinne sekä nyt vuorollaan allekirjoittanut ovat jo useampia vuosia joutuneet esittelemään eduskunnalle budjetteja joissa ei juuri kasvun merkkejä näy suomi on sinnitellyt kituliaan kasvun ja nollakehityksen kanssa kansainvälisestä finanssikriisistä lähtien käytännössä tämä tarkoittaa että suomalainen hyvinvointi on supistunut ja takanamme on kohta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan kehityksen kannalta menetetty vuosikymmen tänäkin vuonna kasvun ennustetaan pyörivän nollan tuntumassa positiivisempien skenaarioiden toteutuessa nenämme ovat juuri ja juuri pinnan yläpuolella ensi vuoden osalta olemme hieman toiveikkaampia valtiovarainministeri ennustaa maltillista positiivista käännettä ja yhden pilkku kolmen prosentin kasvua tulevalle vuodelle investointien suotuisan kehityksen seurauksena tosin kansainvälisen talouden kehityksestä on aivan viime aikoina saatu huolestuttavia merkkejä kiinan heikentyneiden kasvunäkymien ja venäjän huonon kehityksen jatkumisen seurauksena

on lähdetty rakentamaan näistä epävarmoista ja haastavista lähtökohdista käsin olennaista suomelle on että saamme taloutemme nopeasti kuntoon ja sen rakenteet kantaviksi niin että meillä on pohjaa ponnistaa mukaan muun euroopan kasvun imuun arvoisa puhemies vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan viittäkymmentäneljää pilkku yhtä miljardia euroa mikä on kaksisataa miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvalle vuodelle määrärahatasoa nostavat muun muassa valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon tarkistus kasvaneen työttömyyden ja maahanmuuton kustannukset puolustusmateriaalihankintojen ajoitusmuutokset sekä panostukset kärkihankkeisiin hallituksen päättämät sopeutustoimet parantavat valtiontalouden tilaa ensi vuonna yhteensä runsaalla nolla pilkku kahdeksalla miljardilla eurolla kun menomme ovat ensi vuonna viisikymmentäneljä yksi miljardia yltävät tulomme kuitenkin vain neljäänkymmeneenyhdeksään yhteen miljardiin euroon suomi joutuu siis tulevana vuonnakin ottamaan lisää velkaa viisi miljardia euroa selvitäksemme jokapäiväisistä menoistamme tulevan vuoden lopussa valtionvelka kipuaa sataankuuteen miljardiin euroon ja jokainen suomalainen ymmärtää että näin ei voi jatkua varsinkaan kun näköpiirissä ei lähitulevaisuudessa ole velat kuittaavaa kasvua suunnanmuutos on hidas ja vaikea mutta aivan välttämätön alijäämämme pienenee tulevana vuonna kaksisataa miljoonaa euroa kuluvalle vuodelle budjetoituun verrattuna suomi näyttäisi täpärästi myös välttävän eun vakaus ja kasvusopimuksen miinus kolmen prosentin alijäämärajan sillä valtiontalouden alijäämän ennustetaan kohenevan ensi vuonna kahteen pilkku kahdeksaan prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen arvoisa puhemies nyt sitaatti tämän maan johdon meidän kaikkien täytyy luoda ympärillemme tulevaisuudenuskoa ymmärrän että oppositio tulee omissa puheenvuoroissaan kertomaan että se on mahdollisesti joistain asioista hallituksen kanssa eri mieltä se on ihan okei sen sijaan se ei ole että pelkästään voivottelee ja maalailee synkkiä kuvia ongelmistamme toivon että ongelmista jauhamisen sijaan keskitytään ratkaisemaan niitä

nämä viisaat sanat ovat valtiovarainministeri antti rinteen suusta tasan vuosi sitten

hänen esitellessään eduskunnalle kuluvan vuoden talousarviota minusta tämä on niin osuvasti sanottu että haluan toistaa antti rinteen sanat koko oppositiolle suomi tarvitsee nyt kaikki ratkaisut osa niistä vaikeita kritisoinnin ja voivottelun aika on mennyt jo ajat sitten me suomalaiset olemme yhdessä tehneet sopimuksen hyvinvointiyhteiskunnasta olemme yhdessä sopineet että suomessa jokainen lapsi saa maksuttoman peruskoulun jokainen on oikeutettu laadukkaaseen julkiseen terveydenhuoltoon ja että ikäihmisille tarjotaan tarvittavat palvelut ja hoiva jokainen meistä on velvoitettu etsimään ratkaisuja joilla tämä hyvä voidaan säilyttää talouden kehityksen heiketessä yhä useampi suomalainen varmasti pohtii voiko tulevaisuuteen vielä luottaa kyllä tästä on mahdollista selvitä on myös mahdollista että tulevaisuuden suomi on jopa vauraampi kuin mihin olemme parhaina päivinämme tottuneet parempi huominen vaatii kuitenkin kykyä uudistua kykyä muuttaa suomea elämme tällä hetkellä raskaasti yli varojemme eikä tilanne olennaisesti muutu suhdannetilanteen parantuessakaan suomalaisessa mallissa on myös heikkouksia mutta niistä jokainen on onneksi korjattavissa

kun tulevaisuus vaikuttaa epävarmalta on seurattava niitä arvoja joihin luottaa kun teemme päätöksiä jotka perustuvat kannustavuuden ahkeruuden avoimen kansainvälisyyden sivistyksen humanismin ja suvaitsevaisuuden arvoihin pärjäämme kyllä näiden arvojen varaan voimme rakentaa uutta arvoisa puhemies tämän hallituksen talouspoliittinen linja luo tulevaisuudenuskoa emme ajelehdi virran vietävänä vaan ryhdymme toimeen oman tilanteemme kohentamiseksi hallituksen talouspolitiikka kiteytyy kolmeen kokonaisuuteen ensinnäkin se perustuu maltilliseen mutta määrätietoiseen sopeutukseen jolla korjaamme talouden suuntaa lyhyellä aikavälillä olennaista on kyetä katkaisemaan velan kasvu suhteessa kokonaistuotantoon ja toisaalta ylläpitää suomen taloudenpidon uskottavuutta suhteessa suomalaisiin tänne investoiviin ja suomea lainoittaviin tahoihin toiseksi se perustuu todellisiin rakenneuudistuksiin jotka tekevät talouden pohjasta pitkällä aikavälillä nykyistä kantokykyisemmän välttämättömät säästöt tai veronkorotukset eivät tietenkään ratkaise elinkeinorakenteen muutoksesta elinkeinorakenteen muutoksesta tai väestön ikääntymisestä johtuvia rakenteellisia heikkouksia aivan olennaista on miten onnistumme kilpailukykyä ja työllisyyttä vahvistavassa kilpailukykyloikassa sosiaali ja terveydenhuollon rakenteiden uudistamisessa kuntatehtävien ja normien purussa sekä työmarkkinoiden joustavuutta lisäävissä uudistuksissa kuten paikallisen sopimisen edistämisessä tai työttömyysturvan uudistamisessa kolmanneksi ja viimeiseksi hallitus toteuttaa kasvua vauhdittavia strategisia kärkihankkeita vuoden kaksituhattakuusitoista panostukset kärkihankkeisiin ovat yhteensä kaksisataakaksikymmentäkolme miljoonaa euroa ja lisäksi korjausvelan pienentämiseen kohdennetaan sata miljoonaa euroa käsittelyssä olevan tulevan vuoden talousarvion osalta haluaisin nostaa esille muutamia keskeisiä kokonaisuuksia joiden kautta hallitus pyrkii uudistamaan suomea ensimmäinen niistä tiivistyy sanaan työ elämme aikaa jolloin liian moni suomalainen menettää työnsä työttömyysasteeksi ennustetaan ensi vuonna yhdeksää prosenttia vaikka suunta on maltillisesti paranemaan päin on tämä työttömyyden taso sekä taloudellisesti että erityisesti inhimillisesti kestämätön jos uskoo työhön suomen hyvinvoinnin lähteenä on myös oltava valmis tekemään toimia jotka lisäävät työn tekemistä hallitus on sitoutunut joukkoon päätöksiä joiden tavoitteena on lisätä suomalaisten osallistumista työmarkkinoille pitää muistaa että työpaikkojen määrä ei ole vakio mitä suurempi osa työikäisestä väestöstä on mukana työelämässä sitä enemmän suomessa on työpaikkoja huomenna keskiviikkona tässä salissa käsitellään hallituksen pakettia viiden prosentin kilpailukykyloikasta jonka tarkoitus on parantaa suomalaisten vientiyritysten mahdollisuutta kasvaa ja työllistää yhä useampia suomalaisia myöhemmin hallitus tuo eduskunnan käsittelyyn myös isoja uudistuksia muun muassa paikallisen sopimisen edistämiseksi sekä työvoimahallinnon kokonaisuuden uudistamiseksi budjettitoimenpiteenä hallitus kannustaa työntekoon alentamalla työn verotusta pieni ja keskituloisten työn verotukseen tehdään työtulovähennys joka keventää työn verotusta ensi vuonna neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa tavoitteena on että pienistäkin ansiotuloista jäisi käteen nykyistä enemmän jolloin työn vastaanottaminen olisi entistä kannattavampaa hallitus huolehtii myös siitä että ansiotasoindeksin mukaiset tarkistukset tehdään työn verotuksen kaikilla tulotasoilla jotta kenenkään työn verotus ei kiristy ansiotason nousun myötä tämä toimenpide keventää työn verotukseen kohdistuvaa rasitusta sadanseitsemänkymmenen miljoonan euron edestä kaikkein suurimpien ansiotulojen osalta työn verotus hieman kiristyy kun solidaarisuusveron alarajaa lasketaan yhdeksästäkymmenestätuhannesta noin seitsemänkymmenentuhannen seitsemänkymmenentuhannen euron vuosiansioihin vaikka työn verotuksen kiristäminen ei millään tulotasolla ole työnteon kannalta järkevää on solidaarisuusveron funktio nimensä mukainen vaikeissa taloustalkoissa ovat mukana kaikki suomalaiset hallituksen verolinja on kuitenkin heti ensimmäisenä vuonna hyvin selkeä

hallituksen päätöksin työn verotusta kevennetään tulevana vuonna nettomääräisesti lähes kuudellasadalla miljoonalla eurolla arvoisa puhemies ärade talman haluaisin nostaa talousarvion osalta esiin myös muutaman muun keskeisen muutoksen työn lisäksi tulevan vuoden talousarvioesitykseen on otettu laajasti sisään hallitusohjelmassa sovitut säästöt suurimmat menosäästöt kohdistuvat tulevana vuonna indeksikorotuksiin kehitysyhteistyöhön yksityisen lääkärihoidon sairausvakuutuskorvauksiin elinkeinoelämän tukiin ja hallinto ja ict menoihin myös opetukseen kohdistuu suuria säästöjä säästöjen välttämättömyys korostaa edelleen uudistumisen tarvetta ikuisesti emme voi vain säästää sosiaalimenoista vaan sote uudistus on välttämätön toteuttaa ikuisesti emme voi vain säästää koulutuksesta vaan meidän on pystyttävä myös rakenteellisiin uudistuksiin kuten kouluverkon karsimiseen ja koulutuksen sisällön kehittämiseen sen sijaan että teemme yrityksemme riippuvaiseksi erilaisista valtion tukiaisista meidän on pysyvällä tavalla onnistuttava parantamaan yritystemme toimintaympäristöä kuten hallitus nyt verotuksen kannustavuuden ja kilpailukykytoimien osalta tekee

korottaa kaikkein pienituloisimpien eläkeläisten takuueläkettä noin kaksikymmentäkolme euroa kuukaudessa eläkkeensaajien asumistukeen kohdistuvaa säästöä lievennetään vuositasolla kolmellakymmenellä miljoonalla eurolla rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan taso nousee ensi vuonna veteraania kohden noin viidelläkymmenellä eurolla verrattuna kuluvan vuoden tasoon toistan rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan taso nousee ensi vuonna veteraania kohden noin viidelläkymmenellä eurolla verrattuna kuluvan vuoden tasoon myös lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuuden turvaamiseen sekä lastensuojeluun halutaan panostaa hallitus ohjaa näihin käyttötarkoituksiin kymmenen miljoonan euron lisämäärärahan suomalaisen korkean osaamisen tukemiseksi tulevan vuoden alusta alkaen on mahdollista vähentää verotuksessa korkeakouluille tehdyt kahdeksansadanviidenkymmenen viiva viidensadantuhannen euron lahjoitukset olisi hienoa mikäli yhä useampi suomalainen lahjoittaisi varoja omalle opinahjolleen ja näin tukisi suomen tulevaisuuden kannalta keskeistä kivijalkaamme myös varhaiskasvatuksessa käynnistetään ensi vuoden alusta varhaiskasvatuksen kehittämisohjelma jolla vahvistetaan varhaiskasvatuksen laatua ja pedagogiikkaa sekä lisätään määräaikaisesti lastentarhaopettajien koulutusta

kautta tulevana vuonna uusiutuvan energian ja uuden energiateknologian investointitukiin ohjataan puolestaan kaksikymmentä miljoonaa euroa koulujen oppimisympäristöjä modernisoidaan ja kehitetään digitaalista oppimateriaalia käyttöön ottamalla sekä opettajien digitaalista osaamista vahvistetaan koulutusta järjestämällä nämä yhteensä noin kuudentoista miljoonan euron panoksella

joita ne tavalla tai toisella koskettavat tämä on inhimillistä ymmärrettävää vaikka muutos suhteessa nykytilanteeseen ei olisi erityisen suuri tai suhteessa tulevaisuuteen toisi jopa merkittävää parannusta

tekemättä jättäminenkin on päätös josta joutuu kantamaan vastuun nyt käsissämme oleva talousarvioesitys on vaikeiden aikojen budjetti joka kuitenkin vie kohti parempaa huomista se on budjetti joka vaikeiden päätösten ohella sisältää jotakin rahassa mittaamatonta eli tulevaisuudenuskoa kiitos

pyydän niitä edustajia joilla on tarvetta käydä syvällisiä keskusteluja siirtymään tuonne salin ulkopuolelle keskustelemaan sitten siirrytään ryhmäpuheenvuorokierrokselle ja sen aloittaa keskustan eduskuntaryhmä edustaja katainen

arvoisa rouva puhemies

hallituksen eilen maanantaina sopima kokonaisuus luo uskottavat ja aiempaa oikeudenmukaisemmat ja tasaisemmin kaikkiin suomalaisiin kohdistuvat edellytykset nyt päätökset on vietävä määrätietoisesti läpi meidän on madallettava työllistämisen ja työllistymisen kynnystä parannettava etenkin työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä sekä purettava yrittämistä hankaloittavaa byrokratiaa uudistamalla suomea voimme valaa uskoa siihen että tähän maahan kannattaa myös investoida ja luoda työpaikkoja toisaalta meillä on oikeus olettaa ja odottaa että elinkeinoelämän eteen tehtyjen päätösten jälkeen myös yritykset kantavat vastuunsa tarvitsemme työpaikkoja emme suuria optioita tai muita kohtuuttomia etuuksia arvoisa puhemies suomen velkaantuminen loppuu kun päätökset talouden tasapainottamisesta toteutetaan kyse on talouspolitiikkamme uskottavuudesta päätökset eivät ole helppoja saatikka sitten mieluisia mutta ne toteutettava muutoin yhteiset rahamme eivät yksinkertaisesti enää riitä meidän on tehtävä uudistuksia niiden tarpeellisuudesta todistaa myös edellinen vaalikausi myös silloin säästettiin mutta uudistuksiin ei eläkeuudistusta lukuun ottamatta pystytty siksi suomen suunta ei ole muuttunut myöskään edellinen maltillinen tulosopimus ei valitettavasti riittänyt alkuunkaan nyt olemme tilanteessa jossa uudistusten tekemisen lisäksi on parannettava ihan oikeasti kilpailukykyä ja työllisyyttä ja jatkettava edelleen säästämistä tämän ohjelman toteuttamiseen keskusta on pääministeripuolueena suurimpana eduskuntaryhmänä sitoutunut niin ensi vuoden budjetissa kuin koko vaalikauden ajaksi ymmärrämme hyvin ihmisten huolet etenkin kipeistä päätöksistä tekemättä ei kuitenkaan enää voi jättää hallituksella on vastuu suomen tulevaisuudesta ja jos mitään ei tehdä edessä on vielä paljon kipeämpiä päätöksiä ja ennen pitkää taloutemme romahdus hallitusohjelmasta ehkä suurin yksittäinen arvostelu on kohdistunut eläkeläisten asumistukeen tehtäviin säästöihin nyt niitä on kohtuullistettu ensi vuoden budjetissa parannetaan erityisesti erityisesti pienituloisimpien eläkeläisten toimeentuloa ja esimerkiksi lapsiperheiden palveluja varmistimme myös suurituloisimpien osallistumisen talouden tasapainottamiseen heidän verotustaan kiristämällä suunnanmuutokseen tarvitaan myös panostuksia tulevaisuuteen eduskunta saa lokakuussa hallituksen kärkihankkeista pääministerin ilmoituksen niilläkin on vain yksi tavoite laittaa suomi kuntoon arvoisa puhemies ensi vuoden budjetissa osoitetaan myös lisää rahaa maamme turvallisuuteen turvallisuutemme varmistaminen on suomen asioista vastuullisten päättäjien tehtävä aina ja varsinkin nyt kun sodat ja terrorismi ovat johtaneet laajamittaiseen kansainvaellukseen ja myös tänne suomeen tässä poikkeuksellisessa tilanteessa joudumme kantamaan oman vastuumme turvaa hakevista ihmisistä se on tosiasia jonka edessä olemme samalla ymmärrämme että myös suomeen tulevien pakolaisten määrä huolestuttaa monia suomalaisia ainakin lyhyellä aikavälillä pakolaisista aiheutuu lisämenoja yhteiskunnalle olennaista on että nopeasti haemme ratkaisuja pakolaisten tehokkaaseen kotouttamiseen siinä valtion ja kuntien lisäksi myös kirkolla ja järjestöillä on paljon tehtävää saapuvien pakolaisten määrä kääntyy laskuun vasta sitten kun pakolaisleireillä olevien ihmisten olot saadaan siedettäviksi ja heillä säilyy toivo siitä että he joskus vielä pääsevät palaamaan koteihinsa tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä olojen parantamisessa niissä maissa joista ihmiset nyt pakenevat arvoisa puhemies suomen ongelmat ovat meidän suomalaisten yhteisiä ja vain yhdessä voimme ne ratkaista suomi tarvitsee niin täällä eduskunnassa kuin laajemminkin yhteiskunnassa enemmän yhteistyötä ja vähemmän vastakkainasettelua olemme osaltamme valmiita keskustelemaan kaikista järkevistä ratkaisuista riippumatta siitä kuka niitä esittää hallituksen politiikan vastustaminen vailla vaihtoehtoja ei ratkaise mitään eikä rakenna uutta keskusta on sitoutunut laittamaan suomen kuntoon sillä valtuutuksella jonka suomalaisilta huhtikuun eduskuntavaaleissa saimme suomalaiset äänestivät muutoksen puolesta ja odottavat nyt oikeutetusti tekoja etenkin paremman työllisyyden

arvoisa rouva puhemies

ainakin paranemaan päin suomen sairaus ei parane velkalaastarilla eikä varsinkaan kieltäytymällä hoidoista ja leikkauksista d vitamiinia ei ei enää ole nyt tarvitaan kokonaisvaltaista talouden tehohoitoa valtio on velkaantunut noin seitsemän miljardia euroa per vuosi jo seitsemän vuotta kilpailukyky on on romahtanut vienti ei vedä talouskasvu on lähellä nollaa työttömyys imee yhä enemmän elinvoimaa yrityksiä pakenee maasta uutena tekijänä olemme keskellä hallitsematonta maahanmuuttoa joka synnyttää menoja vuosiksi eteenpäin suomen sairaus on vakava ja paheneva jos emme nyt usko diagnoosia ajaudumme eu komission ekpn ja imfn tehohoitoon ja leikkauspöydälle arvoisa puhemies vasta nyt meillä on hallitus joka tunnustaa tosiasiat tosiasiat se ryhtyi muuttamaan elintapoja aloitti itsehoidot pyysi operaatioon kaikkia mukaan myös työmarkkinajärjestöt ja koko kansan näin tekee viisas ja vastuullinen hallitus hallitusohjelma on kokonaisuus sillä muutetaan elinympäristöä elintapoja luodaan yhteisvastuuta kannustetaan ja panostetaan uuteen elämään vanhat rakenteet uudistetaan julkisen sektorin liikalihavuutta karsitaan tulevaisuus rakennetaan uudelta pohjalta hallituksen kokonaisvaltaisella uudistusohjelmalla suomi paranee ja palautuu hyvinvointiyhteiskunnaksi tavoitteemme on satakymmentätuhatta uutta työpaikkaa ja prosentin työllisyysaste ja se pidetään kirkkaana mielessä eläkeuudistus on jo eduskunnassa sote uudistus etenee kuntien tehtäviä karsitaan ja valtionhallintoa uudistetaan sosiaali ja työttömyysturvajärjestelmiä kehitetään tuuleen ei enää veroeuroja puhalleta kärkihankkeilla kohdennetaan resursseja uusiin tulevaisuuden kasvualoihin hallituksessa on neljätoista uudistusministeriä vaikka vain yhdellä on tuo nimike pysähtyneisyyden aika on ohi on ihailtavaa miten suurella päättäväisyydellä ministerit ovat ryhtyneet töihin kunpa sama palavuus tarttuisi myös oppositioon ja etujärjestöihin arvoisa puhemies hallituksen ensimmäinen talousarvioesitys on yksi keskeinen osa suomen tervehdyttämisohjelmaa muut osat rakenneuudistukset ja työmarkkinaratkaisut etenevät rinnalla talousarvioesityksessä on vasta osa niistä toimenpiteistä jotka hallitus julkisen talouden osalta toteuttaa leikkauksista huolimatta valitettavasti ensi vuonnakin budjetin menoista kymmenen prosenttia katetaan uudella velalla velanoton kasvun katkaiseminen katkaiseminen on tavoite josta pidämme kiinni tuleville sukupolville siirtyvä perintö ei saa olla rapautunut suomi ja valtava velkataakka perussuomalaiset kantavat vastuuta hallituksessa vakaasti ja rauhallisesti puolueemme ei ole luopunut yhdestäkään tavoitteestaan ei yhdestäkään kaikkia tavoitteitamme emme ole saaneet neljässä kuukaudessa toteutettua emmekä saa ensi vuonnakaan monissa kuitenkin etenemme aikaa on neljäkymmentäkolme kuukautta omaishoitoa kehitetään takuueläke nousee ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen panostetaan lapsiperheet ja veteraanit muistetaan liikenneväyliin kautta maan osoitetaan historiallisen paljon lisäpanostuksia puoluetukia leikataan ja niin edelleen monet leikkaukset tekevät kipeää yksikään niistä ei kuitenkaan romuta hyväksi koettuja järjestelmiä esimerkiksi koulutusjärjestelmämme ei romahda leikkausten takia vaikka oppositio tällä pelottelee romahdus romahdus tapahtuisi edustaja gustafsson jos uudistuksia ja leikkauksia ei nyt tehtäisi erityisen kiitoksen hallitus ansaitsee veropolitiikan osalta pieni ja keskituloisten tuloverotusta kevennetään neljälläsadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eurolla jo ensi vuonna yle vero poistuu kolmeltasadaltatuhannelta pienituloiselta ihmiseltä kokonaan hyvätuloisten solidaarisuusvero ja pääomavero kiristyvät arvonlisäveron ja polttoaineveron nostamisen perussuomalaiset ministerit torjuivat epäoikeudenmukaisina perussuomalaisten tavoitteet alle tuhannen euron kuukausitulojen verottomuus ja verot maksukyvyn mukaan etenevät merkittävästi veropolitiikassa tapahtuu uskomattoman suuri oikeudenmukaisuusloikka sosialidemokraattien siirryttyä oppositioon ja perussuomalaisten astuttua vastuuseen hallitus huolehtii hallitus huolehtii myös kuntien talouden ja palvelujen turvaamisesta tämä on äärettömän tärkeää heikoimmassa asemassa olevien kannalta kuntia rasittava pitkäaikaistyöttömyyden sakkomaksu joka viime kaudella syöksyi rajuun kasvuun on kuitenkin otettava hallituksessa tarkasteluun ministeri jari lindström ansaitsee erityistunnustuksen ja kiitoksen siitä sisukkuudesta jolla hän on ryhtynyt uudistamaan budjetin yli viiden miljardin euron työttömyysmenojen käyttöä aktiiviseen työpaikkojen luomiseen

eduskuntaryhmä pitää erittäin tärkeänä hallitusohjelman mukaista veropohjan tiivistämistä sekä epäisänmaallisen jopa aggressiivisen verosuunnittelun ja veropakoilun kiristämistä harmaan talouden harmaan talouden torjumista on jatkettava tehokkaasti arvoisa puhemies turvapaikanhakijoiden määrän hillitsemiseksi on ensisijaista se että taitava ulkoministerimme antaa vahvan panoksen rauhan rakentamiseksi kriisialueille humanitaarista apua on annettava lähellä miljoonien ihmisten pakolaisleirejä suomessa on minimoitava tänne houkuttelevat vetovoimatekijät rajojamme on valvottava ihmissalakuljetus ja siihen liittyvä muu rikollinen toiminta jolla on myös yhteys terrorismin rahoitukseen on katkaistava suomen linjan tulee olla tiukka mutta inhimillinen arvoisa puhemies odotamme suurella mielenkiinnolla opposition ja erityisesti sdpn vaihtoehtobudjettia

rauhoitutaan kuuntelemaan kokoomuksen eduskuntaryhmän

arvoisa puhemies tätä talousarviota käsitellään tilanteessa joka on talouden kannalta yksi itsenäisen suomen rauhan ajan historian vaikeimmista talouden iso kuva on synkkä vuodessa työttömyys on pahentunut yli kolmellakymmenellätuhannella ja samaan aikaan työikäinen väestö pienenee kuluttajien ja yritysten odotukset ovat alamaissa investoinnit laahaavat maailmantalouden veturi kiina on vaikeuksissa eikä venäjänkään osalta ole näkyvissä käännettä parempaan euroalueella on tosin hienoista kasvua ongelma on että suomi ei ole pääsemässä kasvun kyytiin kustannustasomme on liian korkea olemme ainoa eu maa jonka talous ei tällä hetkellä kasva vienti ei vedä meitä kasvuun jos emme tee mitään sen edellytysten parantamiseksi talousennusteen mukaan suomen bruttokansantuotteen kasvu ensi vuonna olisi yksi pilkku kolme prosenttia jo joitakin vuosia kasvua on aina odotettu seuraavana vuonna enimmäkseen turhaan ankea näkymä ja aiempi kokemus korostavat kunnianhimoisten päätösten ja niiden tehokkaan toimeenpanon tärkeyttä budjetti toimeenpanee hallitusohjelmassa sovittuja ratkaisuja tätä suomalaiset odottavat päätöksiä ja toimeenpanoa kiinnitän huomiota siihen että pelkkiä korkomenoja on ensi vuonna yksi pilkku kuusi miljardia euroa korot ovat nyt hyvin matalalla ne eivät pysy matalalla ikuisesti on aivan välttämätöntä pitää luottamus suomen taloudenhoitoon vakaana en ymmärrä lainkaan sellaisia kommentteja joilla vähätellään tiukan talouslinjan tarpeellisuutta vetoamalla toistaiseksi ennallaan säilyneisiin luottoluokituksiin meidän kannattaa ihan oman itsemme takia pitää huoli siitä että velkaantumiskehitys saadaan aisoihin ja alijäämä hyväksyttäviin raameihin ja mieluiten niin että valitsemme itse keinot ja huolehdimme itse tavoitteissa pysymisestä arvoisa puhemies talousarvioesityksessä on vahva työlinja työ asetetaan monella tapaa etusijalle erityisen hyvin tämä näkyy verotuksessa jonka painopistettä siirretään pois työn ja yrittämisen verotuksesta kohti haittojen ja kulutuksen verotusta pieni ja keskituloisten työtulovähennys laajenee neljälläsadallaviidelläkymmenellä tämä lisää työnteon kannustavuutta ja sitä kautta auttaa vahvistamaan työllisyyttä budjettiesitys sisältää leikkauksia joita voi toki arvostella minä kyllä uskon että suomalaiset ymmärtävät miksi leikkauksia tehdään siksi että nykyisen laajuisiin julkisiin menoihin ei vaikeuksissa olevan yksityissektorimme kantokyky yksinkertaisesti enää riitä sopeuttamista tehdään jotta pystyisimme pitämään huolta kaikkein tärkeimmistä asioista myös harkittuja lisäyksiä mukana sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon panostetaan lisää myös takuueläkettä korotetaan korotetaan ja omaishoitajien jaksamiseen panostetaan kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee näitä hallituksen tärkeitä arvovalintoja arvoisa puhemies budjetilla luodaan pohjaa myös tulevalle talouskasvulle erityisen iloinen olen kärkihankkeista joilla esimerkiksi katetaan liikenneverkon korjausvelkaa olimme parlamentaarisessa korjausvelkatyöryhmässä yksimielisiä viime kaudella että tässä että tässä kaikkien suomalaisten kannalta tärkeässä asiassa pitää mennä eteenpäin liikenneturvallisuuden vahvistuminen väylien korjaamisen työllisyysvaikutukset sekä elinkeinoelämän kannalta tärkeiden yhteyksien parantaminen kasvattavat pitkällä aikavälillä kansantalouden yhteistä kakkua säästäminen ja leikkaaminen eivät ole tavoitteita ne ovat keinoja tavoitteena on hyvinvointiyhteiskunnan pelastaminen tämä onnistuminen vaatii laaja alaista uudistusohjelmaa työnteon kannustavuutta on vahvistettava pitää saada lisää töitä suomalaisille ja lisää suomalaisia töihin tässä auttaa työveron keventäminen keventäminen talouskasvun esteitä on poistettava investoinnit pitää saada liikkeelle ja yritykset kasvamaan turha sääntely on purettava julkistalouden kehitystä käännetään kohti tasapainoa velaksi eläminen on saatava loppumaan tätä tavoitetta kohti edetään mutta tarvittaessa on oltava valmius toteuttaa lisätoimia jos tavoite uhkaa karata työlinjaa ei toteuteta pelkästään budjetilla suomalaisen työn kilpailukyky on palautettava sen vuoksi hallitus on tehnyt kilpailukykypaketin jota käsitellään huomenna on hienoa että hallitus pystyi löytämään aiempaa tasapuolisemman toteutustavan ottamalla lomarahat mukaan pakettiin haittatyökorvauksien sijaan työmarkkinaosapuoletkin toivottavasti vielä jatkavat neuvotteluja ja hallituksella on maltillisen palkkaratkaisun porkkanaksi vielä miljardin tuloveronkevennys odottamassa nämä toimet tarvitaan jotta suomalaisille tulee paremmat mahdollisuudet voittaa tilauksia ne tarvitaan jotta suomessakin kannattaa vielä yrittää ja työllistää hoitoon pääsy ja palvelut on turvattava siksi sote uudistus on välttämätön byrokratia ja sääntely on saatava kuriin siksi kuntien tehtävien keventäminen ja normitalkoot ovat välttämättömiä hallituksella on kunnianhimoinen ohjelma normien purkamisessa ja kokoomuksen eduskuntaryhmä kannustaa tässäkin kaikin tavoin kauppojen aukiolon vapauttamista koskeva esitys on vain alkusoittoa kuntien velvoitteiden karsiminen miljardilla on keskeinen osa kestävyysvajeen oikaisemista odotamme tälläkin saralla isoja onnistumisia ja tuemme hallitusta tinkimättömästi arvoisa puhemies meidän on pelastettava sivistys hoiva ja tarpeelliset palvelut tuleville sukupolville helppoja tai miellyttäviä keinoja siinä onnistumiseen ei valitettavasti enää ole käytettävissä välttämättömiä uudistuksia on lykätty nyt aivan liian pitkään nyt on vielä mahdollisuus ryhtyä itse määrätietoisella otteella kääntämään suuntaa vanha orimattilalainen sananlasku sanoo sit päivää ei pirä pelätä mit ei nähny hyvät kollegat ei pelätä tarttua nyt toimeen ja kääntää suomi nousuun tie tulee olemaan pitkä ja kivinen epäonnistuminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto emme tekisi tätä työtä jos emme uskoisi että kolukoiden jälkeen tie siliää ja aurinko tervehtii kulkijaa

arvoisa

kysymys kuuluukin nyt tuleeko suomi hallituksen nyt esittämillä lääkkeillä kuntoon vai olemmeko kulkemassa kokonaan väärään suuntaan vailla työtä on todellakin puoli miljoonaa suomalaista työllisyyspanostukset loistavat tässä budjetissa poissaolollaan ensi vuoden budjetissa työllisyyspolitiikan rahoitusta hallitus leikkaa lähes kaksisataa miljoonaa euroa moneen työvoimatoimistoon pääsyä joutuu jo odottamaan kolme viiva neljä kuukautta satoja starttirahayrityksiä jää syntymättä pitkäaikaistyöttömyys kasvaa hallitus kääntää selkänsä nuorille nuorisotakuu se romahtaa kuudenkymmenen miljoonan euron rahasta jää jäljelle kolme miljoonaa euroa tässä leikkurissa ensi vuoden budjetti osuu kipeästi kansalaisten arkeen eläkeläisten asumistuen leik kaukset lääkekustannusten kallistuminen asiakasmaksujen korotukset kelan indeksimuutokset iskevät satojen eurojen loven pienituloisille kovaa työtä tekeville lapsiperheille ajetaan pakolla lomarahan leikkauksia viiden prosentin palkanalennusta nousevia päivähoitomaksuja suurempia opetus ja lapsiryhmiä sekä asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden lisäleikkauksia yhtään niistä leikkauksista joita perussuomalaiset ja viime vaalikaudella vastustivat ei peruuteta vaan niiden päälle tulee uusia eikä hallitus vieläkään ole kertonut leikkausten vaikutusarvioista miten ne vaikuttavat eri kansalaisryhmien elämään ja tulonjakoon kun tieto lisääntyy hallitus joutuu myös perääntymään kuten eläkeläisten asumistuen ja palkansaajien pakkolakeihin suunnitellut korjaukset kertovat liikennepolitiikkaa käännetään väkisin markkinaehtoiseksi unohtaen että näin tehdään suuri vaurio maan tasapuoliselle aluekehitykselle ja koko maan kilpailukyvylle vrn ostopalveluiden leikkaaminen laittaa maan poikittaisradat rullalle läntisellä uudellamaalla junaliikenteen varaan asuntoratkaisunsa rakentaneet joutuvat huomaamaan tehneensä väärän asuinpaikkaratkaisun tämä kaikki vain vajaan viidentoista miljoonan euron säästämiseksi samaan aikaan hallitus laittaa yli kymmenkertaisen yli kymmenkertaisen summan autoveron alennukseen siinä on paljon puhuttua arvovalintaa hallitus esittelee näyttävästi ja niihin käytettäviä rahasummia ikävä tosiasia on että hallituksen samoille sektoreille kohdistamat leikkaukset ovat näitä hankkeita suuremmat koulutusleikkaukset ovat moninkertaisia lisärahoihin verrattuna yliopistoihin ja tutkimukseen tehtävät leikkaukset ovat nekin useampikertaisia vaikkapa paljon puhutun biotalouden lisärahoihin verrattuna kun pysyvästi ottaa pois sata euroa voi väliaikaisesti antaa takaisin kymmenen euroa pakkasella ollaan tätä hölmöläisten peiton jatkoa on ansaitusti arvosteltu tällaisia paketteja on helppo tehdä ensin leikataan sitten palautetaan ja palautusta mainostetaan kasvupakettina näin ei ole sanonut puheenjohtaja rinne ei puheenjohtaja arhinmäki eikä puheenjohtaja niinistö näin sanoi keskustan puheenjohtaja sipilä vain runsas vuosi sitten osuva ennuste kasvulle välttämätön osaaminen tutkimus ja tuotekehittely saavat nekin osansa iskuista yksin helsingin yliopistossa neuvotellaan tuhannenkahdensadan suomalaisen tulevaisuuden tekijän irtisanomisesta vastuumme maailmasta saa hallitukselta kovimman kolauksen kehitysyhteistyörahat lähes puolitetaan suomen kuva maailmalla pohjoismaisena maana vaarassa kuten tuoreet viestit ykn yleiskokouksesta kertovat pakolaiskriisin ratkaisemisessa kykymme olla läsnä siellä missä ongelmat syntyvät heikkenee ottaisin mieluimmin vastaan sen oppositiojohtaja sipilän jota kolme vuotta kuuntelin kuin nykyisen pääministeri sipilän sillä ero vuoden vanhoilla ja ja nykyisillä puheilla on kuin ero yöllä ja päivällä aamulla ja illalla keskustan viime vaalikauden kasvupolitiikan lempilapsesta ja työllisyyden ihmelääkkeistä miljardien eurojen kasvurahastosta ei enää puhu edes antti rantakangas puhumattakaan pääministeristä onko hallitus tehnyt jotakin myönteistä kyllä omaishoitajien tuen ja takuueläkkeiden luvatut korotukset saavat tukemme budjettikirjasta ei täsmälleen ottaen ilmene miten ne aiotaan toteuttaa toteamme että myös moni säästö on pakko tehdä mutta ei tätä oikeudenmukaista listaa mikä meille nyt on tarjottu hallituksen päätös tarkistaa verolinjoja käyttää suhteellisuusveroja on oikea joskin sekin jää kovin vaatimattomaksi verrattuna leikkauksiin mitä pitäisi tehdä vienti vienti meillä on vaikeuksissa sitä pitäisi auttaa täsmätoimia nopeasti jo ensi vuonna jos vienti vetää on kotimarkkinoillakin rahaa palveluihin on verotuloja voidaan huolehtia myös hoivasta vientivetoinen talouskasvu on edelleenkin mahdollisuutemme kuten puheenjohtaja rinne ennen ja jälkeen viime vaalien on sanonut siksi pitäisikin vähentää viennin kustannuksia poistaa väylämaksut alentaa rataveroa saattaa teollisuuden energiaverotus ruotsin tasolle mikä aivan ratkaisevaa laventaa osaamispohjaamme ja tuotesortimenttiamme johon tarvitaan tutkimuksen ja tuotekehityksen voimavaroja yliopistoja ammattikorkeakouluja ja ammatillista koulutusta arvoisa puhemies keskusta ja perussuomalaiset ovat nyt tässä hallitusyhteistyössä pahasti luopuneet omista eväistään talouden kuntoonsaattamisessa tilalle ovat tulleet kovat oikeistolaiset rohdot kokoomuslainen valtiovarainministeri voi olla tyytyväinen lähinnä pidätellä hymyään kylmä oikeistoviima puhaltaa tässä hallituksessa ja siihen on hallituspuolueiden tyytyminen suomen suunta on nyt väärä siksi sdp tulee tekemään omat vaihtoehtoiset ehdotuksensa budjettiin tämän syksyn aikana ja esittelemään ne koko eduskunnalle tämä esitys on realistinen maksukyvyn huomioiva tulopuolessa ja se lyhentää enemmän hallituksen nyt ottamaa velkataakkaa kuin mitä hallitus esittää kovalle menolle on vaihtoehto se on tasaisempi taakanjako luottamus toisiimme luottamus sopimiseen sekä usko suomalaiseen työhön ja yrittäjyyteen

arvoisa rouva puhemies

ovat olleet laajasti ja kovaan ääneen liikkeellä ja tässäkin asiassa hallitus voi korjata tekemiään huonoja päätöksiä vaikka hallituksen kilpailukykypaketti meni hieman parempaan suuntaan se ei ole hyväksyttävissä pienituloisiin kohdistuvien kohtuuttomien leikkausten vuoksi hyvä jos kaksi kätilöä sai pääministerin muuttamaan mielensä sunnuntai ja iltalisäpäätöksestä kuinka monta kätilöä tarvitaan vakuuttamaan pääministeri siitä että sairaana ei pidä mennä töihin arvoisa rouva puhemies hallitus toistelee kaiken aikaa että emme voi jättää kasvavaa velkataakkaa lapsillemme ja samaan aikaan se leikkaa lastemme tulevaisuudesta hallitus kiinnittää valitettavasti huomionsa pelkästään euromääräiseen velkaan ja sivuuttaa täysin sosiaalisen ja ekologisen velan niin kotimaassa kuin myös kansainvälisesti vaikka hallitus väittää kaiken aikaa että leikkaukset koskettavat kaikkia me kaikki tässä salissa tiedämme että tämä ei pidä paikkaansa muun muassa valtiovarainministeriön selvityksen mukaan hallituksen leikkaukset kohdistuvat eniten pienituloisiin kuten työttömiin eläkeläisiin ja opiskelijoihin ennen kaikkea naisiin jos hallitus tahtoo pitää kaikki samassa veneessä tehkää köyhyyttä vähentävää politiikkaa saimme äskettäin kuulla että suomi leikkaa koko ykn ympäristöohjelman unepin kuuden miljoonan euron perusrahoituksen juuri kun koko maailmalta odotetaan sitoutumista ja rahoitusta kattavaan ilmastosopimukseen pariisissa hallitus katsoo vain ensi vuoden budjettia ja sivuuttaa maailman suurimpaan uhkaan varautumisen hallitus voisi katsoa napajäätiköitä vain oman napansa sijaan ihmettelen etenkin hallituspuolue perussuomalaisten jos perussuomalaiset haluaa aidosti puuttua maahanmuuton syihin sen tulisi olla suomen vihrein puolue jos ihmisiä tahdotaan auttaa heidän kotimaissaan ja estää tulevaisuuden ilmastopakolaisten vyöry nyt on viimeinen hetki toimia arvoisa rouva puhemies hallituksen kehitysyhteistyöstä leikkaaminen näkyy pelkästään noin neljänsadan miljoonan euron vuosittaisina säästöinä tietääkö hallitus miltä nämä leikkaukset näyttävät siellä missä apua kaikkein eniten tarvitaan hallituksen leikkaukset kehitysyhteistyöhön tarkoittavat suoraan sitä että sadattuhannet lapset ja heidän perheensä jäävät ilman suunniteltua tukea tehty työ jää kesken ja aiemmin saavutetut tulokset valuvat hukkaan

sadantuhannen ihmisen arkeen interpedian vammaisten lasten koulunkäyntiä nepalissa tukenut hanke jää nyt ilman tukea jo aiemmin järjestöjen työhön nepalissa vaikutti suuri maanjäristys nyt hallituksen kehitysyhteistyöleikkaukset hallituksen välinpitämättömyys ympäristöstä näkyy myös kotimaassa luonnon monimuotoisuuden suojelu on hallituksen painotuksissa häviäjä
luonnonsuojelualueiden hankintarahoista leikataan yli puolet etelä suomen viimeiset arvosuot saavat hallituksen mielestä tuhoutua ja metsien suojelu hidastuu biotalouden nimissä metsiämme aiotaan parturoida viisitoista miljoonaa kuutiometriä lisää vuodessa mikä aiheuttaa erityisen suuren uhkan luonnon monimuotoisuudelle
arvoisa rouva puhemies vihreiden mielestä talouden tasapainotukseen tulee varata kaksi vaalikautta vihreät ovat esittäneet hallituskaudelle kahden miljardin euron kokonaissopeutusta se muodostuu ympäristölle haitallisten tukien karsimisesta verojen korotuksista sekä maltillisista menoleikkauksista hallitus saa vihreiltä vahvan tuen rakenneuudistusten nopeaksi toteuttamiseksi mutta sopeuttamisen aikataulusta ja leikkausten kohdentamisesta olemme hyvin eri mieltä kaikkein on panostaa työllisyyteen vihreiden tavoitteena on luoda kaksisataatuhatta uutta työpaikkaa kahden vaalikauden aikana ja nostaa työllisyysaste seitsemäänkymmeneenneljään prosenttiin tämä puolittaisi vmn arviot leikkausten tarpeesta työllisyyspolitiikan kulmakivet ovat perustulo energiavallankumous ja yrittäjyyden vahvistaminen lisäksi hallituksen tulisi tehdä maahanmuuttajien kotouttamisesta itselleen uusi kärkihanke jotta kaikki suomeen saapuvat maahanmuuttajat pakolaiset ja turvapaikanhakijat pääsisivät heti työn syrjästä kiinni ja voisivat heti aloittaa kieli ja kulttuurivalmennuksen onnistuneen kotoutuksen kautta suomi voisi vastata huoltosuhteen heikentymiseen ja uudet suomalaiset auttaisivat omalla työpanoksellaan myös kestävyysvajeen umpeen kuromisessa on hienoa huomata että työministeri lindström komppasi jo jo vihreiden esityksiä kotouttamisen sujuvoittamisesta olemme valmiit hyväksymään hallituksen ensi tekemät veromuutokset mutta verotuksen oikeudenmukaisuuden vuoksi esitämme kunnallisveron perusvähennyksen korottamista joka auttaisi ennen kaikkea pienituloisia eläkeläisiä sekä perusturvan varassa eläviä ihmisiä joita hallituksen leikkuri kohtelee kaikkein kovimmin

arvoisa rouva puhemies en peru tätä puheenvuoroa vaikka valtiovarainministeri suorastaan kielsi kritiikin lainaus hallitus rapauttaa suomen tulevaisuutta näin totesi nobel palkittu taloustieteilijä joseph stiglitz monet taloustieteilijät ovat samaa mieltä vasemmisto kehottaa hallitusta kuuntelemaan näitä asiantuntijoita enemmän kuin etelärannan kuiskuttelijoita etelärannan ek haluaa käyttää tilannetta hyväkseen ja kasvattaa valtaansa työmarkkinoilla pienipalkkaisten kustannuksella ja samalla purkaa suomen vahvuutena ollutta sopimusyhteiskuntamallia viimeksi eilen ekn häkämies tuntui valitsevan valitsevan keskitetyn sovun sijaan mieluummin liittokohtaisen palkkatappelun

olette pakolla pidentämässä pienipalkkaisten työntekijöiden työaikaa ja alentamassa heidän vuosiansioitaan olette myös ajamassa työntekijöitä sairaina töihin vaikka pääministeri sipilä te itse vastustitte tätä vielä ennen vaaleja väitätte suomen kilpailukykyä viisitoista prosenttia kilpailijamaita heikommaksi eroa toki on kaukaisena pitkien etäisyyksien ja kovien ilmasto olosuhteiden maana meillä kilpailukykyhaastetta riittää on kuitenkin harhaanjohtavaa puhua kilpailukyvyn romahtamisesta käyttäen vertailukohtana nokian huippuvuosia

ole romahtanut mutta hallituksen väärällä politiikalla kustannuskilpailukyvyn romahduksen vaara kyllä kasvaa todellisuudessa suomen kilpailukyky on jo paranemassa kuten talouskatsauksenkin yksikkötyökustannuksia kuvaava kaavio osoittaa sillä yksikkötyökustannukset ovat lähentyneet kilpailijamaita jo monta vuotta itse asiassa työn hinta on tärkeimpiä vertailumaitamme alempi tämän voi jokainen tarkistaa oecdn kahdeskymmenes yhdeksättä julkaistusta tilastosta

neljäkymmentäyksi tuntia vaaditte viiden prosentin tuottavuusloikkaa pienipalkkaisten palkansaajien noustua vastustamaan pakkolakejanne otitte käyttöön muut keinot tv puhe leikkausten välttämättömyydestä ei vaientanut kansaa nyt pelottelette komission vallan alle joutumisella euroalueen velkaantumis ja alijäämäkriteerit ovat totta mutta näistä kriteereistä on joustettu monta kertaa muualla paremmassakin taloustilanteessa suomen talouden pelastaminen pitemmällä aikavälillä on tärkeämpää kuin kriteerien pikkutarkka noudattaminen poikkeuksellisen vaikeassa taloustilanteessa sitä paitsi ei kriteereitä pystytä täyttämään myöskään hallituksen politiikalla lyhytnäköinen leikkauspolitiikka kuitenkin vaarantaa myös niihin paluun pitemmällä aikavälillä vetoatte usein luottoluokittajien reaktioihin viime viikolla standard poors muutti suomen talousnäkymäarvion vakaasta kielteiseksi ja totesi etteivät hallituksen esittämät keinot riitä talouskasvun turvaamiseksi ja velkaantumisen pysäyttämiseksi haloo hallitus

vaikka ennusteet ovat synkät on kuitenkin tärkeä muistaa että on olemassa alueita ja toimialoja kuten energia cleantech ja metsäteollisuus jotka menestyvät erinomaisesti kansainvälisessä vertailussa lisäksi koulutusjärjestelmämme on yksi maailman parhaista tämä on tärkeä valttikorttimme sillä pienenä suhteellisen syrjäisenä maana emme tule koskaan menestymään ilman osaavia ja luovia ihmisiä korkea teollinen jalostusarvo sekä kasvaville markkinoille suuntautuva vienti luovat mahdollisuutemme kasvaa pelkästään säästämällä tämä maa ei nouse päivittäinen valitus siitä kuinka käsittämättömän surkeasti suomella menee voi aiheuttaa epäsuotuisan kierteen jolla on vaarallisia vaikutuksia kielteinen ilmapiiri ja negatiivinen yleiskuva suomesta ei millään tavalla auta meitä rakentamaan tulevaisuutta mahdolliset sijoittajat ja lahjakkaat nuoret pakenevat ensimmäisinä jos usko tulevaisuuteen puuttuu meidän poliitikkojen on otettava tämä huomioon ja toivonkin hartaasti että hallitus näin tekee nyt on korkea aika panostaa positiivisesti tulevaisuuteen

arvoisa rouva puhemies vienti korkea jalostusarvo ja osaava työvoima mahdollistavat menestyksemme suomalaiset yritykset tarvitsevat parhaimpia työntekijöitä ja aivoja menestyäkseen maamme väestömäärän kehitys olisi kuitenkin jo nyt negatiivinen ilman maahanmuuttajia meidän on lisättävä työperäistä maahanmuuttoa esimerkiksi poistamalla tarveharkinta jotta suomalaiset mainittakoon vaikka startup yritykset voisivat tarpeen vaatiessa palkata ihmisiä myös eun ulkopuolelta lisäksi meidän tulee myöntää työlupa niille jotka tulevat tänne turvapaikanhakijoina tällä tavoin he voivat työllistyä nopeasti ja kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan ruotsalainen eduskuntaryhmä kokee ongelmallisiksi hallituksen ehdottamat leikkaukset kehitysapuun sekä pakolaiskiintiöön

arvoisa rouva puhemies koulutus ja osaaminen ovat menestyksemme avaimet mutta meidän on kiinnitettävä huomiota myös työssäjaksamiseen esimerkiksi nuorisotyöttömyyden seuraukset tulevat vaikuttamaan myöhemmin työelämään siirtyvien nuorten elämässä aina jos usko omiin kykyihin ja voimiin on hiipunut työssäjaksamisen edistäminen ja ennenaikaisen eläköitymisen estäminen ovatkin itse asiassa suurimmat rakenteelliset haasteet jotka rasittavat myös työn tuottavuutta kuntoutus on hyvin tehokas tapa ylläpitää ja parantaa työ ja toimintakykyä lisäksi se mahdollistaa paluun työelämään on lyhytkatseista että hallitus ehdottaa leikkauksia kuntoutukseen

suurten yritysten määrä maassamme oli noin kuutenasatana vuonna kaksituhattakolmetoista mikroyritysten määrä taas noin kaksisataakuusikymmentäneljätuhatta uusia työpaikkoja syntyy nopeimmin pienissä yrityksissä lisäksi pienten ja keskisuurten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on suurempi kuin suurten yritysten on tietenkin selvää että tarvitsemme näitä kaikkia ja lisäksi tarvitsemme uusia yrityksiä uusia innovaatioita ja uutta kasvua tarvitsemme myös normitalkoita helpottamaan näiden yritysten arkea hallitus ei tietenkään voi eikä pidä yrittääkään valita yksittäisiä tulevaisuuden menestyjiä mutta kokoamalla osaaminen kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi luomme pohjaa menestystarinoille on koko maamme etu että eri seutuja kehitetään niiden omista vahvuuksista lähtien jos esimerkiksi vaasassa sijaitsevan pohjois euroopan johtavan energia ja cleantech keskittymän veturit jotka tuovat maahan miljardeja euroja ja työllistävät kymmeniä tuhansia omassa ekosysteemissään päättävät lähteä vaasasta ja helsingistä on seuraava osoite kiina intia tai brasilia ei mikään muu suomen kaupunki julkiset tutkimus kehitys sekä infrapanostukset onkin pääasiallisesti ohjattava sellaisille alueille ja aloille joilla nimenomaan teollinen jalostusarvo ja vienti ovat korkeimmillaan ja joilla myös yritykset itse markkinalähtöisesti panostavat vahvasti tutkimukseen ja kehitykseen tätä kautta luodaan uutta rahaa koko maamme hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi

arvoisa rouva puhemies

jotta kansantaloutemme kohenee tunti liikuntaa päivässä olisi tarpeen paitsi koululaisille myös meille kaikille hallituksen tavoitteena on tällä vaalikaudella nostaa tupakka ja alkoholiveroa tämä on tarpeellista terveyden edistämiseksi ja haittojen vähentämiseksi arvoisa puhemies kriisitietoisuutta sitä on lietsottu niin ahkerasti että toivon näköalat uhkaavat jo hukkua kd parantaisi kasvun edellytyksiä helpottamalla yrittäjyyden alkutaivalta ottamalla jo ensi vuonna käyttöön hallituksen lupaaman viiden prosentin yrittäjävähennyksen toivon näköaloja luo myös se että meillä on suuri joukko lupaavia tieteellisteknisiä osaajia jotka voivat avata maamme yritystoiminnalle uusia näköaloja ja luoda uusia työpaikkoja niin biotalouteen nanotekniikkaan robotiikkaan energia alalle kuin lääketieteeseen

leikkaus vaikuttaa hyvin laajasti maassamme tehtävään tekniseen tutkimukseen irtisanomisia on luvassa teknologian tutkimuskeskuksessa vttssä ja korkeakouluissa kaivattuun tuottavuushyppyyn tarvitaan uusia innovaatioita joita taas ei synny ilman tutkimuksen resursseja

ehkä olemme nyt myrskyssä mutta paattimme mastoa ja purjeita ei silti kannata polttaa kamiinassa hetken lämmikkeeksi on luotava kestäviä rakenteita joihin huominen hyvän päivän tuuli voi tarttua on edelleen panostettava lapsiin ja nuoriin koulutukseen ja osaamiseen ja ennen kaikkea on toimittava oikeudenmukaisesti että paljon puhuttu talkoohenki ja luottamus voidaan tässä purressamme säilyttää
sitten siirrytään debattiin pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää debattipuheenvuoron nousemaan seisomaan ja ilmoittautumaan painamalla viides painiketta ryhmäpuheenvuoron pitäjien ensimmäiset puheenvuorot saavat kestää kaksi minuuttia ja sen jälkeen yhden minuutin

arvoisa puhemies on todellakin tiedostettu taloutemme vaikea tila ja on myöskin perätty arvovalintoja ja oikeudenmukaisuutta minun mielestäni kaikista epäoikeudenmukaisinta on työttömyys kaikki hallituksen toimenpiteet kuitenkin perimmältään tähtäävät siihen että ihmiset saisivat työtä sitä kautta kasvua ja talouden talouden virettä ja myöskin sitä kautta oikeudenmukaisuus toteutuu leikkaukset ovat nyt kipeitä koska tarvittavia uudistuksia ei ole tehty ajoissa miten korkeaksi työttömyyden täytyisi nousta että oppositiokin olisi valmis näihin toimiin ja siihen että ne tehdään nyt eikä odoteta vielä pahempaa tilannetta työtähän suomessa olisi mutta yrittäminen ja työllistäminen on tehty aivan liian kalliiksi ja hankalaksi tämä hallitus on nyt osoittamassa sitä että ei tarvitse pitää jääräpäisesti kiinni niistä esityksistä ja tavoista toteuttaa asioita vaan voidaan kuulla muita ja muuttaa suunnitelmia kunhan päämäärä säilyy kirkkaana mielessä vaihtoehdottomuus hyvä oppositio ei vie mihinkään eikä paranna tätä tilannetta

edustaja heinäluoma tuki omaishoidon kehittämistä ja takuueläkkeen parantamista mutta siihen loppui hallituksen politiikan tukeminen sen sijaan hän vastusti puheenvuorossaan suunnilleen kaikkia leikkauksia ja myös suurinta osaa niistä rakenneuudistuksista jotka hallitus aikoo toteuttaa vaihtoehtoa siis sosialidemokraateilta emme kuulleet edustaja rinne edellinen valtiovarainministeri kirjoitti tasan kolme viikkoa sitten blogissaan että vastustamme leikkauslinjaa ja niin edelleen todellakin sosialidemokraatit vastustavat näköjään kaikkia leikkauksia ehkä maataloustukien leikkaus heille kelpaa ja sitä kautta elintarvikeketjun tuhansien kymmenientuhansien työpaikkojen tuhoaminen se on mahdollista heidän mielestään mutta ihmettelen mikä on nyt sosialidemokraattien linja mikä on se teidän laadinnassanne oleva oleva vaihtoehtobudjetin sisältö edustaja heinäluoma on ymmärtääkseni sosialidemokraattisen puolueen taloustyöryhmän puheenjohtaja kyllä teillä pitää olla nyt jo tietyt linjaukset eikä vain vastaan panemista nyt tarvitaan todellakin vastuullista politiikkaa jota hallitus harjoittaa jotta suomi saadaan kääntymään niin kuin puheenvuorossani totesin niin tarvitaan kokonaisvaltainen ohjelma ja sellainen hallituksella on nyt ensimmäistä kertaa edellinen neljä vuotta meni harhaillessa milloin missäkin ja jos tämä on opposition linja että mihinkään ei saa koskea mitään ei saa tehdä pysähtyneisyys on se malli jolla eletään ja

arvoisa rouva puhemies nyt eletään suomen historian pisintä taantumaa sataanviiteenkymmeneen vuoteen se on se on sellainen tilanne että nyt pitää kellojen soida ja herätä tähän tähän tilanteeseen kun kuuntelin näitä opposition ryhmäpuheenvuoroja niin niin tuli tuli hiukan outo olo osa puheenvuoroista jopa kiisti sen että meillä on mitään kilpailukykyongelmaa tuolla tuolla työllisyyspuolella sitten kyseenalaistettiin ne keinot hallitus on tässä esittämässä ja esitettiin joitain varsin pieniä näperteleviä toimia esimerkiksi edustaja heinäluoma vaati viennin kilpailukyvyn parantamista puuttumalla väylämaksuun tai rataveroon jotka ovat hyvin pieniä murusia tässä valtiontaloudessa ja sitä paitsi niillä niillä kustannetaan muun muassa jäänmurron kustannuksia eli toista kautta sitten sitten tätä tulovirtaa heikennettäisiin ja ja sitä kautta sitten taas aiheutettaisiin

vihreiden puheenvuorossa jossa jossa otettiin edelleen se sama linja joka vihreillä on aiemminkin ollut eli kuritettaisiin työssä käyviä viitattiin työmatkavähennyksiin puuttumiseen ja siihen siihen että työssäkäynnin kannattavuutta jälleen lähdettäisiin murentamaan sille linjalle ei voi mennä ja tämä hallituksen budjetti on nyt pitkään aikaan ensimmäinen budjetti jossa ei esimerkiksi koroteta liikennepolttoaineiden verotusta se on selvä kannanotto siihen että työssäkäynnin kustannuksia ei haluta lisätä vaan halutaan että ihmiset lähtevät töihin ja ottavat sen työn vaikka vähän vähän pidemmän matkan

voisi puuttua edustaja heinäluoman puheenvuoro siitä että suomen suunta on väärä on ehkä paras puolustus tällä hetkellä hallituksen

arvoisa puhemies tarkoituksemme on toimia niin kuin eduskunnassa yhdessä on sovittu tänään olemme kuulleet hallituksen budjettiesityksen ja se on täällä arvioitavana ja tämän jälkeen sosialidemokraatit niin kuin uskoakseni koko oppositio tulee tekemään oman vaihtoehtonsa ja puhemiesneuvostossa käydyn keskustelun mukaisesti se tullaan esittelemään tänne ensi marraskuussa ja ja toivon että silloin ministerit laaja myös koko eduskunta ja silloin oletan että saamme aikaa sen esittelyyn ja myös edustaja kankaanniemikin voisi olla paikan päällä ja kuulla tarkemmin meidän vaihtoehtomme sanon kuitenkin jo nyt joitakin ajatuksia siitä mitä pitää tehdä toisin ne ajatukset ovat että pitää aidosti satsata tähän työllisyyteen ei tässä riitä arvoisa keskustan ryhmäpuheenvuoron käyttäjä edustaja katainen että kannetaan huolta työllisyydestä ja kannetaan huolta nuorista jos ne rahat leikataan joilla nuorille ja työtä vailla oleville voitaisiin auttaa työpaikkaa jos ei starttirahayrityksiä voi perustaa jos nuorisotakuu romutetaan se suuri työ jota viime vaalikaudella silloisen ministeri ihalaisen johdolla tehtiin viedään kokonaan roskakoriin tämä kehityssuunta on väärä ja me olemme hyvin huolissamme mihin tämä johtaa onko vaihtoehtoja otan vielä yhden esimerkin hallitus leikkaa kolmetoista pilkku viisi miljoonaa vrn ostopalveluja millä saadaan aikaan vakava vahinko koko maan kehitykselle myös työllisyydelle ja kilpailukyvylle ja samaan aikaan hallitus on tehnyt päätöksen että kaksisataa miljoonaa laitetaan autoveron alennukseen se on ilmeisestikin hallituksen vientivetoinen kasvustrategia mutta jos tästä puolet annettaisiin järkevään käyttötarkoitukseen esimerkiksi siihen että pidetään radat toiminnassa ja vr kulkee ja kuljettaa niin ihmisiä kuin tavaroitakin myös poikittaisliikenteessä koko suomessa ja lisäksi vielä nuorille nuorisotakuu niin suomi olisi paljon onnellisempi

arvoisa rouva puhemies vihreiden puheenvuorossa kerrottiin vaihtoehto hallituksen tekemille koulutussäästöille kysyn suoraan pääministeriltä olette monta kertaa todennut että jos tulee parempia vaihtoehtoja jos tulee kestävämpiä vaihtoehtoja olette avoin neuvottelemaan ja keskustelemaan me pystymme kertomaan miten vuoden kaksituhattakuusitoista osalta voidaan ne noin kahdensadan miljoonan euron leik kaukset korvata ja me olemme tehneet esitykset voidaan toimittaa kaikki taustamuistiot teille käteen ja myös opetusministerille koko vaalikauden koulutusleikkausten vaikuttaman säästämisen korvaamiseksi oletteko te tekemään samalla tapaa kuten teitte tässä sunnuntai ja iltalisäpäätöksessä ja perääntymään joukkovoiman edessä ja tekemään järkevämpiä parempia päätöksiä toinen asia liittyy siihen mitä edustaja heinäluomakin nosti esiin nyt kun yhteiskuntatakuun nuorisotakuun rahat jäävät aivan aivan murusiksi verrattuna viime vaalikauteen miten te otatte kopin niistä nuorista jotka etsivät tulevaisuuttaan mahdollisuutta työskennellä mahdollisuutta saada opiskelupaikka mitä te sanotte näille nuorille ihmisille viimeisenä asian kysyn ehkä näin valtiovarainministeri alexander stubb

pois suomen vienti veti kolme prosenttia viime vuonna kun katsoi tullin tilastoja jos katsoo palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikköä ja erikoisasiantuntijoita kaikki sanovat että kilpailukykykustannukset ovat jopa matalammat kuin ruotsissa ja saksassa mitkä ovat teidän lukunne mistä ne ovat peräisin ja kenen kanssa minä voin näistä

arvoisa rouva puhemies tässä keskustelussa on ollut hyvää se että vaikka hallituksen puolelta toitotetaan sitä että on vain yksi vaihtoehto ja vähän jo jarrutellaan ettei sitä pitäisi oikeastaan kritisoidakaan enää niin tässä keskustelussa on kuitenkin herännyt vakaa epäilys siitä onko tämä hallituksen linja se joka vie suomen talouskasvuun ja vie suomen työttömyyden alenemisen tielle

muun muassa nobel palkittu taloustieteilijä stiglitz on vaara että nämä leikkaukset leikkauksen päälle vievät ostovoimaa aiheuttavat lisää työttömyyttä edustaja katainen oli huolissaan työttömyydestä ja nuorisotyöttömyydestä miten edustaja katainen näkee että nämä jatkuvat leikkaukset

harmaan talouden torjunnasta leikataan voimavaroja päinvastoin olette tänne tuomassa esityksen siitä että lainvastaisesti veroja kiertäneet vapautetaan rikosoikeudellisesta vastuusta kun he vain tunnustavat vanhat syntinsä tämä on aivan väärää

talman koko maamme hyvinvoinnin rahoittamisen kannalta on kohtalonkysymys huolehtia niiden alojen ja seutujen toimintaedellytyksistä joissa vielä sijaitsee ja toivottavasti entisestään kasvaa ja kehittyy korkean jalostusasteen vientiteollisuuden vientiteollisuuden klustereita hallitusohjelmassa todetaankin aivan oikein että osaaminen kootaan pienessä maassamme kansainvälisesti kilpailukykyisiksi keskittymiksi kysyisin pääministeriltä miten tämä työ etenee jotta saadaan myös tarvittava innovaatioloikka aikaiseksi

arvoisa rouva puhemies kristillisdemokraatit kyllä jakavat hallituksen huolen tästä suomen velkaantumisesta ja talouden tilanteesta mutta meille on äärimmäisen tärkeää että näihin taloustalkoisiin osallistutaan yhdessä ja että myöskin sitten nämä säästötoimenpiteet tehdään oikeudenmukaisesti

päiväkotien ylisuurissa lapsiryhmissä ei tunnisteta oppimisvaikeuksia omaavia lapsia tai ei pystytä tarpeeksi ajoissa antamaan varhaista apua työllisyyden kohdalla nuorisotyöttömyys on kaikkein pahinta ja siinä mielessä nämä hallituksen toimenpiteet nuorisotakuun alas ajamiseksi ovat häkellyttäviä nuorisotakuunhan pitäisi olla yksi näistä hallituksen kärkihankkeista viime kaudella edellinen hallitus satsasi kuusikymmentä miljoonaa euroa tähän nuorisotakuuseen nyt tulevan vuoden panostus on kolme miljoonaa euroa euroopan parlamentissa monena vuonna olin kertomassa suomalaisesta nuorisotakuusta kollegoilleni ja niinpä sitten suomen itävallan ja ruotsin esimerkin mukaisesti monissa maissa lähdettiin rakentamaan omia nuorisotakuujärjestelmiä on aika noloa että me olemme ajamassa oman nuorisotakuujärjestelmämme alas kun muualla euroopassa ollaan pyrkimässä sitä kohden

arvoisa puhemies valtio velkaantuu vienti ei vedä työttömyys kasvaa niin on pakko tehdä joitain toimenpiteitä julkista ta loutta on on pakko sopeuttaa ja sillä on pakko synnyttää sitä uskoa että tänne kannattaa investoida tänne kannattaa luoda uusia yrityksiä sen seurauksena meidän pitää pystyä vastaamaan siitä että ne toimet jotka sisältyvät tähän budjettiin myös täytäntöön pannaan se että me tässä onnistumme luo uskoa niille ihmisille jotka ovat valmiit pistämään itsensä likoon investoimaan luomaan uusia työpaikkoja ja lähtemään yrittäjiksi me olemme tilanteessa jossa meidän pitää luoda edellytyksiä ja luoda nimenomaan uskoa

arvoisa puhemies en malta olla puuttumatta tähän työllisyyskeskusteluun minä ymmärrän kyllä sitä että aktiivisella työvoimapolitiikallakin on merkityksensä on ihmisiä joita auttaa palkkatuki ja on ihmisiä joita auttaa starttiraha ja varmasti nuoriakin voidaan tätä kautta helpottaa mutta se on nyt pakko jo tässä vaiheessa minusta kaikkien myöntää että näitä kaikkia keinoja on tähänkin asti kokeiltu ja siitä huolimatta meidän työttömyys on viimeisen vuodenkin aikana noussut kolmellakymmenellätuhannella ihmisellä aika että on pakko tehdä sellaisia asioita joilla suomalaisen työn kilpailukykyä oikeasti parannetaan jotta syntyy niitä työpaikkoja aivan oikeasti tähän yhteiskuntaan tämä on nyt ensimmäinen hallitus joka on tosissaan lähtenyt tätä tekemään ja toivon että kun työmarkkinajärjestötkin entistä paremmin ovat tätä ymmärtäneet niin myös poliittinen oppositio ymmärtäisi ja ja tulisi myös tälle rakentavalle linjalle että lähdetään nyt oikeasti ajamaan suomalaista työllisyyttä eteenpäin tällaista työttömyyden tasoa emme inhimillisesti kestä

puhemies tässä on viimeisten vuosien aikana yrityksiä tuettu merkittävästi kela maksujen poistamisella tämän yhteisöveron vähennyksellä siis miljardiluokan leikkauksia tehty mitä on tapahtunut investoinnit ovat historiallisen alhaalla työttömyys työttömyys jatkaa järjettömän korkealla tasolla ja uusien yritysten perustaminen on erityisesti hiipunut historiallisen alhaiselle tasolle hallitus jatkaa tällä samalla talouspoliittisella linjalla on olemassa vaihtoehto tälle politiikan linjalle sitä on esitetty muun muassa taloustieteilijä stiglitz stiglitz mukaan luettuna ja sdpn vaihtoehdot tulevat täällä marraskuun vaihtoehtobudjetissa esille nyt pitää luoda julkisia investointeja joilla luodaan pohjaa yksityisille investoinneille nyt pitää laittaa paikkoja kuntoon sairaaloita ja kouluja kuntoon niin että ihmiset voivat tehdä terveellisessä työelämässä töitä pitää luoda referenssimarkkinoita suomalaisille yrityksille ulkomaille pitää luoda uusia tuotteita ja palveluita se tarkoittaa sitä että pitää satsata voimavaroja tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja innovaatioihin yliopistojen koulutukseen ja osaamiseen

arvoisa puhemies tässä on kyllä iso arvovalinta käsitteillä hallitus puhuu siitä että pitäisi korjata suomen talouden tilaa ja katsoa eteenpäin mutta tuntuu siltä että hallitus on valinnut vain ensi vuoden budjetin loppusumman tuijottamisen tulevaisuuden rakentamisen sijaan katsotaan mitä tapahtuu hallitus leikkaa innovaatiotuista kaikki ovat ihmetelleet sitä elinkeinoelämästä alkaen hallitus leikkaa yliopistoista yhteensä jopa euroa ensi vuoden aikana ja korkeakouluista ja tutkimus ja tuotekehityksestä hallitus kasvattaa lasten ryhmäkokoja varhaiskasvatuksessa ja peruskoulussa hallitus leikkaa nuorisotakuuta jolloin ne jotka saavat yhä yhä vähemmän tukea kouluissa ja ovat vaarassa joutua koulupudokkuuteen eivät myöskään saa nuorisotakuun kautta tukea minun kysymykseni on hallitukselle se ettekö te voisi katsoa vähän yhtä vuotta pitemmälle ja puolustaa suomalaisten lasten hyvinvointivaltion tulevaisuutta uudistaa leikkauksen sijaan tästä on kysymys ei leikata vaan uudistetaan sillä talous nousee
arvoisa rouva puhemies sipilän tylypahkan velhokoulussa osataan temput vaalien jälkeen nähtiin ennennäkemättömät takinkäännöt ja nyt kansalle tarjotaan silmänkääntötemppuja valtiovarainministeri stubb ja edustaja kankaanniemi kehuivat lähes silmät kyynelissä kuinka takuueläkkeeseen tehdään kahdenkymmenenkolmen euron korotus kuukaudessa ei varmaan paljon lämmitä niitä eläkeläisiä joiden asumistuesta leikataan kuusikymmentä euroa samaan aikaan ja indeksileikkauksilla pienennetään eläkettä samaan aikaan nousevat myös muun muassa lääkekustannukset jotka koskettavat eläkeläisiä samanlainen silmänkääntötemppu on se että edustaja katainen kertoo olevansa huolestunut nuorten työttömyydestä ja samaan aikaan nuorisotakuurahoista leikataan yhdeksänkymmentäviisi prosenttia pois tämän vuoden tasosta

arvoisa rouva puhemies fru talman on selvää että säästää pitää mutta kysymys on mistä olemme niin kuin tässä vastuullinen oppositiopuolue toimii tehneet omaa vaihtoehtobudjettia ja se esitellään niin kuin edustaja heinäluoma jo tässä viittasi jonkun viikon kuluttua tämän työn aikana on on huomattu että on aivan selvää että voidaan myös tehdä semmoinen budjetti jossa ei säästetä näin paljon esimerkiksi koulutuksesta ja kehitysavusta ja tämä on kyllä hyvä tuoda esille ja tähän keskusteluun vielä palataan arvoisa pääministeri

erittäin paljon ja hyvä näin jos uskotte niihin olisin halunnut vähän tarkennusta siihen miten ne oikeasti rahoitetaan on puhuttu omaisuuden myynnistä mutta on epäselvää mitä omaisuutta aiotte myydä on myös puhuttu jostain osinkojen keräämisestä mistä yrityksistä aiotte nostaa nytten lisäosinkoja tämä olisi mielestäni tärkeä tieto meille edustajille kun keskustellaan ensi vuoden talousarviosta jos voisitte vähän tätä meille valottaa niin arvostaisin sitä

arvoisa rouva puhemies keskustan ryhmäpuheenvuorossa moitittiin edellisiä hallituksia siitä että ne eivät saaneet aikaan rakenneuudistuksia tämä kritiikki on osittain oikeutettua mutta muistutan että niitäkin rakenneuudistuksia joita tehtiin silloinen oppositio vastusti ankarasti esimerkiksi edustaja elsi katainen itse silloin niin kuin muukin oppositio vastusti ja jarrutti ankarasti esimerkiksi sisäministeriön hallinnonalan poliisin hallintorakenneuudistusta joka jälkikäteen on tunnustettu oikeaan osuvaksi aidoksi aidoksi rakenneuudistukseksi kristillisdemokraatit tekemään yhteistyötä hallituksen kanssa nyt kipeästi tarvittavien rakenneuudistusten läpi viemiseksi samoin kuin

arvoisa puhemies jos joku asia ei toimi niin sitä täytyy uudistaa vaikkakin vain sitten pienenevin ja vähenevin varoin miksi nuorisotakuuta ollaan nyt uudistamassa siksi siksi että sen tehot olivat miinusmerkkisiä viime kaudella sen toimessa toimessa ollessa nuorisotyöttömyys vain paheni sitäkö täytyisi opposition mielestä jatkaa nyt täytyy asioita tehdä vähemmin varoin mutta fiksummin samoin edustaja räsänen tuo viime kauden poliisihallinnon uudistus lupasi sitä että hallinnosta leikataan mutta niin vain kävi että hallinto paisui paisui mutta kenttäpoliisit vähenivät juuri näin kävi ja se oli arjen turvallisuuden kannalta ja myöskin syrjäseutujen kannalta erittäin huono lähtö sille uudistukselle itse iloitsen siitä että viime kauden kuntarakenneuudistus ei toteutunut esitetyllä tavalla ja sitä todellakin vastustin

arvoisa puhemies kun täällä on haukuttu tätä muistuttaa että toimettomana olo kuitenkin yli niistä nuorista jotka tulivat nuorisotakuun piiriin katkaistiin kolmeen kuukauteen ja nyt te näistä rahoista viette yhdeksänkymmentäviisi prosenttia ja jälleen kerran sanotte että hei me kehitetään onko tämä uskottavaa ei te viette mahdollisuudet nuorilta arvoisa puhemies tässä on ihan aidosti kysymys luottamuksesta pääministeri sipilä ennen vaaleja puhui paljon uudenlaisesta poliittisesta kulttuurista ja luottamuksesta ja sanoi että jos tulee kasvurahasto niin silloin päästään kahden prosentin kasvuun ja sanoitte vielä että eläkeläisten lapsiperheiden opiskelijoiden ja muiden tuensaajien eurosta ei ole tarkoitus ottaa pois senttiäkään ja nyt puheet ovat vaihtuneet vaalien jälkeen leikkaatte juuri näiltä ryhmiltä ja samaan aikaan heikennätte työllistämismahdollisuuksia kaikkialla suomessa viemällä nuorisotakuun pois viemällä palkkatukirahoja starttirahoja ja vielä kaupan päälle heikennätte maakuntien mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja rullaamalla radat pakettiin

tässä on nyt paljon puhuttu näistä leikkauksista toivoisin että mietittäisiin vähän mitä se todellinen leikkaaminen on sehän on sitä että me velkaannumme ja jos me emme pysty pysäyttämään tätä velkaantumista niin se on sitä todellista leikkausta jonka kohteeksi joutuvat meidän lapset ja meidän lapsenlapset eli me emme voi jättää

sukupolville velka velka astetta niin korkeaksi että he joutuvat sitten tekemään ne rakenteelliset uudistukset jotka ovat paljon voimakkaampia kuin nyt voitaisiin tehdä kun täällä vielä sanottiin että te leikkaatte lapsiltakin niin minä muistuttaisin tästä että että nimenomaan lapsilta leikataan nyt sillä tavalla että me velkaannumme

hallitus leikkaa lapsilta jo että lapsille ei voi jättää velkaa mutta te ette jätä lapsille mitään toivoa te lopetatte nuorisotakuun te leikkaatte kaikkein eniten koulutuksesta te leikkaatte varhaiskasvatuksesta päivähoidosta tällä viikolla olemme nähneet että kaksi kätilöä saa hallituksen perääntymään huonosta esityksestä kuinka monta ilman opiskelupaikkaa olevaa nuorta tarvitaan jotta hallitus ymmärtää että lasten ja nuorten tulevaisuudelta ei kannata leikata

arvoisa rouva puhemies mielestäni tämä vihreiden vaihtoehto on aika vastuuton kun miettii minkälainen ehdotus vihreillä oli jo ennen vaaleja liittyen siihen miten suomen velkaantuminen saadaan kuriin vuonna kaksituhattaneljätoista kuntien ja valtion alijäämä oli yhdeksän pilkku kuusi miljardia euroa ja nyt ei ole kuten yhtä ainutta leikkausta jonka te hyväksyisitte tätä kahdensadan miljoonan koulutussäästöä olisitte kompensoimassa veronkorotuksilla tai sitten työssäkäynnin kustannusten lisäämisellä ja kyse on siinä vain ihan parista prosentista tästä meidän koko alijäämästämme ei tarvitse jäädä odottamaan teidän vaihtoehtoista budjettianne mutta olisi varmaan rehellistä myöntää että jos tulevaisuuteen tulevaisuuteen katsotaan niin alijäämää olisi pyrittävä vähentämään käytännössä kaikki veronkorotukset ovat pois tulevaisuuden

arvoisa puhemies arvovalinta on juuri se leikkaako hallitus ensi vuonna sellaisia kasvun eväitä pois lasten ja nuorten koulutuksesta mahdollisuuksia oppia tulevaisuuden taitoja että meillä jatkossa lasten luokkayhteiskunta lisääntyy ja sitä kautta koulutuserot kasvavat ja työttömyys lisääntyy te olette leikkaamassa tulevaisuuden kasvun eväitä vihreiden vaihtoehdossa muutetaan talouden painopistettä niin että luodaan kasvua sillä että saadaan kasvua uusiutuvalla energialla kotimaisilla uusilla ratkaisuilla ja panostetaan koulutukseen jolloin me saamme ihmisiä työelämään uusilla taidoilla ja he pärjäävät tulevaisuudessa haluan korostaa sitä että kilometrikorvaus on tutkitusti sellainen

miljoonaa euroa on arvoltaan se osuus mitä työajossa omaa autoaan käyttävä tienaa ylimääräistä jos tämä poistettaisiin niin se voitaisiin laittaa koulutukseen ryhmäkokojen pitämiseen pienenä mikä on teidän arvovalintanne eikö lasten koulutus

arvoisa puhemies tässä salissa usein puhutaan siitä että me emme halua jättää velkaa meidän lapsillemme mutta todellisuudessa me tulemme jättämään meidän lapsillemme ja lapsenlapsillemme aivan mielettömän määrän hyvinvointivelkaa te leikkaatte hallitus lapsilta ja nuorilta kun te leikkaatte koulutuksesta ja päivähoidosta hyvinvointivelka kasvaa ja sen umpeenkurominen tulee maksamaan tälle yhteiskunnalle enemmän kuin kukaan meistä uskaltaa edes ajatella

rouva puhemies kyllä tässä on nyt käynyt selville se että täällä on hyvin kylmä oikeistolainen linja hallituksella ja ja tässä suhteessa nimenomaan keskusta on tehnyt selkeän valinnan pääministeri sipilä te ennen vaaleja toden totta puhuitte että te ette ota senttiäkään eläkkeensaajilta lapsiperheiltä ja nyt me näemme ensi viikolla eläkkeensaajat mielenosoituksessa lapsiperheet ovat ilmaisseet huolensa nuorisotakuuta viedään alas ja keskustalainen aluepolitiikkakin näyttäytyy siinä että viedään maakunnista sitten

oikein menossa onko täällä esimerkiksi edustaja pekkarisen linjalle enää ketään kannattajaa keskustapuolueessa minä haluaisin sen kuulla koska tämä linja on niin erilainen kuin mitä vaalien alla sanoitte puhemies

arvoisa rouva puhemies minusta tuntuu että tämä mieskuoro huutajat on pärjännyt tässä salissa kyllä kaikkein parhaiten se kun oppositio nyt tavallaan huutaa tietyllä lailla ongelmien ääressä ei ole kuitenkaan ratkaisu niihin asioihin mihin hallitus haluaa vastauksia me tiedämme kaikki nämä talouden ongelmat oppositiokin joutuu ne tunnistamaan jokainen tavallaan voi sanoa suomalainen yhteiskuntaosapuoli puolueet työmarkkinajärjestöt puolueet työmarkkinajärjestöt kaikki me on siinä mukana mutta ratkaisuja me haemme ja jos me haluamme tälle talouden kehitykselle kovaa maata pohjalle myös näitä leikkauksia on tehtävä ne ovat kipeitä mutta uskon että kansakunta on valmis ne kokemaan koska näkee sen tulevaisuuden niin että me pystymme pärjäämään tulevaisuudessa paremmin

arvoisa puhemies suomi tarvitsee nyt todellakin ripeitä päätöksiä se on ihan selvää tämä budjetti tulee pienentämään valtion menoja ja hidastaa velkaantumista mikä on todellakin tarpeen edustaja uotila täällä epäili että tämä hallituksen linja on väärä linja uskotteko todella että velkaantumisen tie on suomelle oikea ratkaisu että se että suomi nyt jo velkaantuu kovinta tahtia euroalueella jopa kovempaa vauhtia kuin kreikka olisi se ratkaisu millä kannattaisi jatkaa suomi on nyt saatava pois kreikan tieltä ja me emme voi väistellä päätöksiä nyt on todellakin tekojen aika

minä olen viime viikkoina ollut eniten huolissani siitä hallitus ei mieti ollenkaan loppuun asti esityksiään nythän se on joutunut korjaamaan mikä sinällään on oikein oli tämä viikonlopputöitä koskeva lisien poisto sitten aivan hävytön esitys joka koski eläkkeensaajien asumistukea sitäkin pikkasen korjasitte se on edelleen hävytön pienituloisille eläkeläisille kuusikymmentä euroa pois no nyt täällä on keskusteltu paljon tästä nuorisotakuusta

on kaikkein vähiten pitkäaikaista nuorisotyöttömyyttä kuka tietää suomessa

arvoisa rouva puhemies hallitus sanoo parantavansa omaishoitajien tilannetta sijaishoidon avulla mikä on sinällään erittäin hyvä asia mutta se ei valitettavasti näy budjetissa mutta se tulee ilmeisesti tulevan kevään aikana eduskuntaan lisätalousarvion puitteissa samanaikaisesti hallitus kuitenkin vaikeuttaa ja heikentää omaishoitajien asemaa muilla päätöksillä hallitus esimerkiksi leikkaa eläkkeensaajien asumistukea nostaa sosiaali ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja jopa yli kaksikymmentä prosenttia lisää lääkekustannuksia poistaa keliakiakorvauksen heikentää palveluiden henkilöstömitoituksia mikä käytännössä tarkoittaa sitä että asiakkaille on entistä vähemmän aikaa näillä kaikilla asioilla on erittäin suuri merkitys myös koska ne käyttävät paljon tukipalveluja ostavat lääkkeitä nyt kysyisin pääministeriltä pääministeriltä oletteko tehneet kokonaisarviota siitä mitä nämä kaikki vaikuttavat omaishoitoperheisiin kuinka moni omaishoitoperhe joutuu vähentämään muun muassa tukipalveluita tai pohtimaan sitä ostaako lääkkeitä vai ruokaa koska ei ole varaa enää niihin

pääministeri sipilän ensimmäisestä budjetista jään kyllä kaipaamaan oikeudenmukaisuutta ja sitä että eri asemassa olevia ihmisiä kohdeltaisiin tasaveroisesti te kohdistatte pienituloisiin tiukkoja budjettilakeja joilla sitä asumistukea leikataan nostetaan lääkkeiden kuluja nostetaan päivähoitomaksuja kun sen sijaan hyvätuloisiin kohdistatte vetoomuksia esimerkiksi sellaisia että voisitteko pienentää palkkiotanne voisitteko pienentää optiotanne näin ei oikeastaan ole käynyt ja jos kävisi niin sehän hyödyttäisi yritysten omistajia ja yritysten osingonomistajia yksi esimerkki siitä on myös tämä tehokas katuminen jolla verorikoksia tehneet ihmiset vapautuvat rikossyytteestä jos ilmoittavat valtiolle rahat jotka he ovat pimittäneet minun mielestäni nimenomaan hyvätuloisiin pitäisi kohdistaa näitä pakkolakeja se olisi progressiivinen kireämpi

pysäyttäminen on tärkeintä tulevaisuuspolitiikkaa meidän lapsiemme ja lastenlastemme kannalta puhemies pari havaintoa sdpn ylipitkästä ryhmäpuheesta huolestuttavin havainto on siinä että te ette allekirjoita valtiovarainministeriön virkavastuulla tehtyä taloudenkuva arviota tämä on sillä tavalla jopa erittäin järkyttävää että teidän ryhmässänne on kolme entistä valtiovarainministeriä puheenjohtaja rinne oliko todella niin että vaalipäivän iltana nämä talouden faktat hävisivät toinen havainto ystävällinen havainto edustaja heinäluoma jos te olisitte ehtinyt lukea julkisen talouden suunnitelman vuosille kuusitoista viiva yhdeksäntoista niin siinä sivulla kahteenkymmeneenkahdeksaan todetaan että osana hallituksen kärkihankepanostuksia suomen teollisuussijoitus oytä pääomitetaan kolmen perustamiseksi ja sitten puheenjohtaja niinistö teidän on tämän ryhmäpuheen jälkeen turha enää puhua biotaloudesta te ilmoititte juuri että ette hyväksy viidentoista miljoonan kuution puunkäytön lisäämistä joka nostaisi puunkäytön seitsemäänkymmeneenviiteen prosenttiin meidän metsiemme vuotuisesta kasvusta tärkein raaka aine biotaloudessa on teidän keinovalikoimistanne pois te te olette aivan huteralla pohjalla mikä toki on ollut nähtävissä

kyllä on todettava että syystä tässä kauhistellaan että hallituksen linja on väärä tämä on todella väärää politiikkaa ei voi ihmisten järkeen mahtua että te teette ylisuuret leikkaukset jotka johtavat siihen että ihmisten ostovoima katoaa samaan aikaan te ajatte kilpailukykypakettia joka johtaa samaan että ihmisten ostovoima katoaa

te vielä leikkaatte valtavat määrät osaamisesta jonka pitäisi tuoda suomeen sitä kaivattua kasvua niin en yhtään ihmettele että eräs luottoluokittajakin totesi että hallituksen toimista huolimatta todella suomen tilanne pidetään kolmessa assa minun täytyy sanoa että minä olen hirvittävän huolissani pääministeri teidän johtamiskyvystänne te johdatte suomea kuin yritystä ja kun te johdatte suomea kuin yritystä niin meillä on huonoja esimerkkejä siitä kuinka yritykset voivat kaatua huonoon johtamiseen yksi suomen lippulaiva nokia on on ollut tämän suuren muutoksen kohteena

kyllä kai tämä tilannekuva kävi myös omassa puheenvuorossani täysin selväksi ei siinä ollut mitään sellaista joka olisi ristiriidassa valtiovarainministeriön antamien arvioiden kanssa päinvastoin kaiken sen puheen jälkeen mitä täällä nyt ja aikaisemmin olen sieltä salin oikealta laidalta kuullut että kuinka kauheata on velkaantuminen ja kuinka se pitää lopettaa suuri hämmästykseni on että ei ensi vuonna velkaantuminen ole hyvät edustajat loppumassa ei ole loppumassa vaan te olette ottamassa edelleenkin yli viisi miljardia euroa velkaa ja niin kuin täällä viime kaudella istuneet muistavat niin tämän vuoden budjetti oli myös viisi

meidän pelko onkin että nämä teidän lääkkeenne eivät auta ne eivät toimi koska te ette satsaa työllisyyteen tässä ja nyt sitten on tämä kokoomuksen nyt keksimä ihmelääke josta ei ennen vaaleja puhuttu joka on palkkojen leikkaus sitä kuulemma pitää nyt käyttää kun ei sitä ole vielä

on hyvä kysymys heittää myöskin edustaja heinäluomalle että kun katsoi näitä teidän listojanne nyt julkisen sektorin kovia investointeja ja panoksia niin me teitä laskemaan paljonko te ottaisitte velkaa ensi vuonna onko se kymmenen vai viisitoista miljardia jos katsotaan näitä teidän teidän toimenpiteiden seurauksena meillähän on tällainen selkeä ideologinen eroavaisuus te ajattelette että julkinen sektori kun panostaa niin työpaikkoja syntyy kuin itsestään ne ovat tekohengitettyjä työpaikkoja meidän on pakko nyt löytää kilpailukyky tähän maahan että saamme niitä aitoja työpaikkoja ja sitä kautta sitä aitoa kasvua minä suosittelen nyt opposition edustajille aidosti että jokainen oppositioedustajista hankkii kummiyrittäjän

en tiedä mitä yliopistotutkijat ja tekesin tutkijat ajattelevat kun he kuulevat että he ovat tekohengitystä niin kuin edustaja jaskari sanoi tai yrityksille täysin välttämätön julkinen terveydenhuolto sekin on siis tekohengitystä en pidä sitä tekohengityksenä vaan täysin välttämättömänä hyvän yhteiskunnan toiminnalle heitä ja satsauksia tänne tarvitaan julkinen valta voi auttaa työllisyyttä ei pidä laittaa näitä vastakkain me tarvitsemme molempia hyvin toimivaa julkista valtaa kuntia työvoimapalveluja nuorten auttamista ja sitten yritystoimintaa ja sitä voi tehdä vaikkapa starttirahalla on siis paljon mahdollisuuksia mutta tämä teidän tienne edustaja jaskari joka on siis palkkaleikkausten tie on johtamassa siihen minkä jo kauppalehti kertoi jos ette ehtinyt lukea lomarahojen puolitus leikkaisi verotuloja miljardilla eurolla sitten ollaan kierteessä ja taas te tulette sanomaan että lisää leikkauksia

puhemies edustaja zyskowicz välihuusi täällä että kuinka monta kätilöä tarvitaan vaihtamaan lamppua no se on ihan sama kunhan hallituksen lamppu vaan syttyisi nimittäin tänään keskustaa lähellä oleva pellervon taloustutkimus on todennut että vienti vetää mutta kotimainen kysyntä on laimeaa ja työttömyys paisuu ja mitä hallitus nyt tekee entisestään heikentää kotimaista kysyntää leikkaamalla työttömiltä eläkeläisiltä opiskelijoilta lapsiperheiltä leikkaamalla pienipalkkaisten työntekijöiden palkkoja arvoisa puhemies ainoa tapa jolla velan kasvu saadaan katkeamaan on se että saamme luotua työpaikkoja ja nyt pitää panostaa siihen että saamme aikaan talouskasvua teidän lääkkeenne pääministeri sipilä ovat aivan väärät te näillä toimilla entisestään heikennätte työllisyyttä ja talouskasvun mahdollisuuksia

suomi on tietyllä tavalla näivettymiskierteessä me emme ole pystyneet tekemään rakenneuudistuksia ja toimia tässä globaalissa rakennemuutoksessa yhteisvaluutan oloissa ja tilanteessa jossa digitalisaatio ja robotiikka on erittäin tärkeätä tänään tässä talousarvion yhteydessä huomenna on tietynlainen yhteys että me luomme luottamusta suomen talouteen luottamusvaje on sittenkin talouden vajeista pahin totta kai säästöt hetken kirpaisevat mutta sitten syntyy se luottamus suomen talouteen meidän ei kannata kuunnella näitä nobelisteja jotka ovat venezuelaa ja kreikkaa ja muita neuvoneet ja muun muassa baltian maita pilkanneet siitä ohjelmasta millä ne nousivat erittäin

virosta ne laittoivat taloutensa kuntoon pitävät taloutensa itsenäisyydestä huolta kun elävät suuren naapurin varjossa niin meidänkin pitää laittaa talous kuntoon ja

arvoisa puhemies tosiaan nyt pitäisi miettiä miten paljon panostetaan tulevaisuuden kasvualoihin ja biotalous on varmasti yksi niistä mutta sitten tullaan siihen että mitä siellä tehdään tämä hallitus tuntuu näkevän että suomi menestyy tuhatyhdeksänsataa luvun alun keinoin palkkoja alennetaan eli halpa hinta on kilpailukykytekijä panostukset biotalouteen vattin ylijohtaja on itse tuominnut ovat vanhanaikaisia keskitettyjä ei ole korkeata jalostusarvoa ei ole uusia ratkaisuja vaan vanhaa bulkkia siellä biotalouden sisällä pitää pystyä uudistumaan kehittämään uusia ratkaisuja kokeilemaan saamaan korkean jalostusarvon tuotteita myös biotaloudessa eikä vain puukuutioita luontomatkailu esimerkiksi on osa biotaloutta sieltä voisi tulla tuhansia työpaikkoja niin kuin ruotsissa hallitus leikkaa yli puolet luonnonsuojelurahoista pois te katsotte peräpeiliin me haluamme uudistaa hyvinvointivaltiota sellaiseksi että ihmisiä nostetaan työelämään me saamme työtä työllisyyttä nuorille että me saamme kasvua tulevaisuuteen ainoa asia mitä te tuijotatte on ensi vuoden budjetti ja vähän yksinkertaisella tavalla leikkaatte vain tulevaisuuden kasvueväitä pois ja kutsutte sitä uudistamiseksi se on tuhatyhdeksänsataa luvun alkua

puhemies kun kuuntelimme miten täällä esimerkiksi edustajat arhinmäki ville niinistö ja heinäluoma puhuivat ja vastustivat kaikkia mahdollisia säästöjä ja uudistuksia niin ei tarvitse enää ihmetellä miksi viime vaalikaudella kun nämä veijarit olivat hallituksessa ei saatu tarpeellisia uudistuksia ja säästöjä tehdyksi vihreät täällä väittivät että heillä olisi vaihtoehto koulutussäästöille sen jälkeen he luettelivat satojen miljoonien eurojen säästöt kehitysyhteistyöstä sosiaaliturvasta ja muusta eivätkä yrittäneet edes väittää että heillä olisi niille vaihtoehto kuten heillä ei ole itse asiassa koulutussäästöillekään oppositiolle ei myöskään käy tämä kilpailukyvyn kohentaminen josta puhutaan huomenna vaikka edes yksi professori suomesta tai amerikasta joka kiistäisi sen että kun kilpailukykyä kohennetaan se näkyy ajan myötä myös työllisyyden parantumisena yksi professori

puhemies näitä vaihtoehtoja on varmasti monta ja me tulemme myös ruotsalaisen eduskuntaryhmän puolesta esittämään omamme tässä keskustelussa olisi erittäin tärkeätä se että puhuttaisiin asioista niin kuin asiat ovat nyt kun hallitus muun muassa omissa ministereitten puheenvuoroissaan puhuu muun muassa siitä että hallitus haluaa kehittää koulutusta niin kun oikeasti lukee tätä budjettikirjaa niin se mitä halutaan on leikata koulutuksesta ja se on hyvin ikävää sitten täällä edustaja katainen sanoo että halutaan myös kehittää nuorisotakuuta oikeasti halutaan leikata nuorisotakuuta sitten sanotaan myös että halutaan pidentää työ uria oikeasti leikataan kuntoutuksesta ja sitten osa hallituspuolueitten edustajista että hädänalaisia ja ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä pitää auttaa siellä missä he ovat hädässä paikan päällä ja samalla hallitus haluaa leikata kehitysavusta olisi rehellistä myös puhua silloin kun halutaan leikata siitä että nyt leikataan ja säästetään eikä

puhemies suomi on velkaa noin sata miljardia ja lisää otetaan vielä viisi miljardia vaikka hallitus tekee tiukkaa talouspolitiikkaa myöskään perussuomalaiset eivät väistä vastuutaan hallituksessa ja ja mieti gallupeja vaan tärkeintä on on nostaa suomi talousahdingosta kuten ministeri stubb kertoi edustaja rinne puhui viisaasti vuosi sitten meidän pitää yhteisesti ratkoa ongelmat ja luoda uutta uutta ja uskoa tulevaisuuteen nyt on se aika tilanne on vakava ratkaisuja ei voi enää siirtää tulevaisuuteen oppositio tämän päivän ja positiivinen uutinen on on se että yhteiskuntasopimuksen saralla on tapahtunut lähentymistä ja nyt kun on mahdollista kysyä ja tulevaisuutta ajatellen pääministeri sipilä miten tärkeää suomelle on se että sak on mukana tässä sopimuksessa ja että päästään sopuun ammattijärjestöjen kanssa

arvoisa rouva puhemies tässä ei todellakaan ole enää kysymys suhdanteesta niin kuin täällä useassa puheenvuorossa on väitetty että tässä suhdanteessa nämä ovat vääriä toimenpiteitä suomi on velkaantunut vuodesta kaksituhattayhdeksän alkaen ja tämänkin suunnitelman mukaan mikä nyt on pöydällä kestää kolmetoista vuotta siitä

vuodesta kaksituhattayhdeksän että me saamme taloutemme tasapainoon tässä ei todellakaan ole nyt kysymys nopeista toimista en myöskään haluaisi käyttää suomen neuvonantajana samaa neuvonantajaa joka neuvoi kreikkaa vuonna kaksituhattakahdeksan monet ovat olleet huolissaan täällä suomi kuvasta ja nyt tehdään vaikutuksista suomi kuvaan kun puhun kollegoideni kanssa niin eniten ylivoimaisesti eniten ihmetystä herättää se miten euroopan talouden mallioppilaasta on tullut euroopan sairas mies täällä eduskunnassa päätettiin vuonna kaksituhattakolmetoista samassa tilanteessa budjetista joka johti yli kolmen prosentin alijäämään viime vuonna tässä samassa salissa tai ei tässä salissa mutta tuolla toisessa salissa päätimme budjetista joka johtaa melkein kolmen prosentin alijäämään tänä vuonna edustaja heinäluoma mainitsi viisi miljardia kun otamme huomioon valtion omaisuuden myynnin eli sama meno on jatkunut jo pitkään kolme pilkku viisi prosenttia bktstä on todella synkkä lähtökohta me olemme nyt euroopan sairas kansantalous mutta onneksi muutos on vielä meidän omissa käsissämme kukaan muu ei tee sitä meidän puolestamme meidän ajattelun lähtökohtana pitää olla nyt se että julkisen talouden kyky rahoittaa nykymuotoisia palveluja on pysyvästi heikentynyt ja meidän täytyy löytää itsestämme uudenlainen ongelmanratkaisija vähemmällä pitää saada nyt aikaan enemmän otetaan muutama esimerkki täällä on nostettu monta kertaa tämä vrn ostopalvelujen vähentäminen hallitus lähtee siitä että maaliskuussa hallituksella on parempi tilanne lyödä pöytään kuin mikä on tämän hetken tilanne vähemmällä rahalla nythän puhutaan vain ostopalvelujen leikkaamisesta mutta lähtökohtamme on se että me pystymme myöskin pohjois karjalassa ja monilla muilla alueilla

ovat muuttuneet suomalaiseksi työksi täällä varsinkin ihan viime vuosina meidän ongelmamme on ollut se että nämä suomalaiset keksinnöt patentit joita on todella paljon innovaatiot eivät saa täällä

referenssilaitosmuotoaan ja tähän rahoituksen pullonkaulaan haetaan ratkaisuja on löydetty ratkaisuja ja siinä voidaan käyttää myöskin eurooppalaisia rahastoja kestävyysvaje joka on noin kymmenen miljardia nujerretaan neljällä päätoimella puhutaan säästöistä puhutaan leikkauksista kyllä ne ovat leikkauksia kun puhutaan neljän miljardin osuudesta tässä on rehellistä puhua leikkauksista tai säästöistä me tarvitsemme sitä kasvua hakevia toimia mutta niiden pitää olla todellisia toimia pitää oikeasti vaikuttaa siihen nyt esimerkiksi tämä kilpailukykypaketti mitä ollaan tekemässä on juuri sellainen joka oikeasti vaikuttaa työpaikkojen syntyyn ja palauttaa luottamusta siihen että suomeen kannattaa edelleenkin investoida

päästään siinä eteenpäin kuntien tehtävissä pitää päästä eteenpäin tämän vuoden loppuun mennessä ja sääntelyä sääntelyä on pystyttävä purkamaan sitten ihan lopuksi mainitsen vielä tässä budjettikirjassa on uutena kappaleena on nyt ensimmäistä kertaa mukana valtion tase te pystytte sieltä nyt seuraamaan myöskin omaisuuserien kehittymistä ja ennen kaikkea myöskin näitä taseen ulkopuolisia vastuita jotka ovat jo sataseitsemänkymmentäseitsemän miljardia euroa
sitten jatketaan debattia

en ole kuullut yhtään väitettä täällä että meidän ongelmamme johtuvat suhdanteesta minun mielestäni pääministeri on kuunnellut huonosti jos on tuommoiseen johtopäätökseen päätynyt

haluaisin todeta sen että kun minä kuuntelen hallituksen perusteluita ja ja politiikan linjauksen perusteluita niin tulee mieleen vanha suomalainen kansansatu jossa hölmöläiset ikkunattomaan tupaan pyrkivät ämpärillä kantamaan valoa ulkoa paljon järkevämpää olisi varmaankin rakentaa niitä ikkunoita että se tupa valaistuisi sdpn näkökulmasta tämä osaamisen kehittäminen on yksi ikkuna jota kannattaa aukaista uudet tuotteet niihin on satsattava yhteinen julkinen ja yksityinen raha on toinen ikkuna ja sitten ne töihin joille on töitä tarjolla tällä hetkellä tuettuna se on kolmas ikkuna joka avataan

toivottavasti silloin tartutte niihin esityksiin kun se tuodaan esille

arvoisa puhemies tämä pääministerin puheenvuoro oli hyvin mielenkiintoinen yksityiskohdiltaan te sanoitte siinä että että vähemmällä enemmän kaikkihan kannattavat sitä mutta haluanpa nyt nähdä ja uskovatko kaikki täällä ja tuolla maakunnissa siihen että kun vr lopettaa poikittaisliikenteen niin palvelu tulee paranemaan tai uskovatko sitä länsi uudellamaalla olevat siuntiolaiset jotka tekivät asuntoratkaisunsa sen varaan että he saavat junaliikenteen kun sitä mainostettiin ympäristöystävällisenä ratkaisuna toistaiseksi epäilen mutta siitä olen ihan varma että teidän tietonne tekesistä ovat vääriä kun te puhuitte että kun sieltä leikataan rahaa niin rupeavat innovaatiot loikkimaan eteenpäin tuore tekesin selvitys kertoo että nämä teidän nykyiset leikkauksenne johtavat siellä yli tuhannen hengen vähennyksiin mikä tarkoittaa sitä että keksintöjä voidaan ottaa vähemmän vastaan ja niitä syntyy vähemmän siis tämä menee juuri toiseen suuntaan kuin te sanoitte ja tästä on tuoretta tämän päivän lehdistäkin löytyvää lausuntoa

rouva puhemies olen hieman yllättynyt siitä että pääministeri kokonaan kieltää näiden suhdannepoliittisten ongelmien olemassaolon se mikä tekee tästä suomen tilanteesta poikkeuksellisen vaikean on se että sekä rakenteellisista että suhdannepoliittisista ongelmista tämän tilanteen ratkaisemiseksi on siksi erityisen tärkeää että tehdään hyvin harkittua ja ja myöskin huolelliseen analyysiin perustuvaa talouspolitiikkaa totta kai rakenteellisia uudistuksia pitää tehdä mutta se ei tarkoita sitä että meidän kannattaisi tehdä nyt sellaisia ratkaisuja jotka entuudestaan pahentavat niitä suhdannepoliittisia ongelmia mitä meillä on täällä on paljon puhuttu siitä että on pakko leikata jotta saadaan työllisyys ja talouskasvu nousuun mutta juuri tässä matalasuhdanteessahan leikkaukset ja ja niiden vaikutukset tulevat tulevat olemaan päinvastaisia ne tulevat kasvattamaan työttömyyttä ja heikentämään talouskasvua enkä ole kuullut kenenkään edes tässä salissa väittävän mitään muuta

puhemies kuten pääministerin ja valtiovarainministerin puheenvuoroista kuulimme tunnusluvut taloutemme osalta ovat todella heikkoja opposition osalta tuntuu siltä että te te olette unohtaneet sen arkielämän realiteetin siinä että otettu velka on piikissä heti mutta sen maksaminen on vuosien työ tämä sataankuuteen miljardiin nouseva velkataakkamme tulee olemaan usean vaalikauden mittainen siksi me tarvitsemme selkeitä toimia niin leikkauksia kuin rakenteellisia uudistuksia sen eteen että tästä selvitään minä en nojaisi taloustieteilijöihin maailmalta enkä myöskään julkisuuteen putkahteleviin professoreihin jotka arvostelevat lehtiotsikoiden perusteella hallituksen esittämiä uudistuksia hetkessä kyllä ne vaativat paljon syvällisempiä pohdintoja asioiden osalta että tästä

olen tässä nyt varsinkin tämän päivän aikana kiinnittänyt huomiota kun olen tätä budjettikirjaa katsonut on tämä ongelma joka meillä on nyt maassa käsissä sama ongelma on tietysti koko euroopassa elikkä se on tämä pakolaiskysymys nyt budjettikirjan mukaan me varaudumme siihen että maahan tulee viisitoistatuhatta uutta pakolaista tänä vuonna pääministeri on sanonut että odotamme viittäkymmentätuhatta ja jotkut tahot taas sanovat että tulisi jopa satakahdeksantoistatuhatta jos nämä luvut kasvavat näin paljon niin miten vakavasti se keikauttaa meidän budjettiamme ja mistä me otamme sitten lisäbudjettiin ne rahat että saamme ihmisille ihmismäiset olot tänne jos me kerta pystymme ottamaan niin paljon ihmisiä vastaan tämä on minusta äärimmäisen tärkeä asia mikä meidän pitää käsitellä tässä kohdassa eikä vasta vuoden päästä

puhemies tässä salissa on puhuttu tänään aika vähän turvallisuudesta se huolettaa monia suomalaisia tänään turvallisuuteen kuitenkin ensi vuoden budjetissa panostetaan puolustusvoimat saavat viisikymmentä miljoonaa euroa lisää rahaa ja sisäiseen turvallisuuteen viisikymmentä miljoonaa poliisit tarvitsevat kuitenkin resursseja jo todennäköisesti tänä vuonna lisää kysyisin kun ministeri orpo ei ole paikalla pääministeriltä onko poliisien voimavaroihin tulossa vielä lisäsatsauksia loppuvuoteen

arvoisa rouva puhemies hallitus markkinoi nyt itseään hallituksena joka kääntää meidän velanoton on rehellistä myöntää että se nyt ei ole ihan ainakaan hetkessä kääntymässä tosin on aika vaikea asia herra pääministeri te puhuitte siitä että vähemmällä pitää pärjätä varmasti ihan totta olisin tietenkin toivonut tämmöistä asennetta teiltä keskustapuolueessa viime vaalikaudella kun tehtiin näitä poliisiuudistuksia ja puolustusvoimauudistuksia mitä silloin vastustitte tämä nyt vaan muistutuksena mutta tietenkin asia voi tulla uuteen valoon niin kuin tämä teidänkin talouslinjanne hyvä näin

puhemies edustaja kiljunen on väittänyt että hallitus unohtaa omaishoitajat alan liittoakin edustava edustaja kiljunen antaa tässä kyllä minun mielestäni nyt väärän todistuksen ihmisille tästä asiasta nimittäin kärkihankkeitten mukaankin jo on nähtävissä että kehitämme ikäihmisten hoitoa ja vahvistamme kaikenikäisten omaishoitoa tavoitteena on iäkkäille sekä omais ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat paremmin koordinoidut ja kustannuksia alentavat palvelut omaishoidon kehittämiseen ohjataan seitsemänkymmentäviisi miljoonaa euroa ja perhehoidon kehittämiseen kaksikymmentä miljoonaa euroa ja nämä tukevat toisiaan koska omaishoitajat

kun tämä syyte kohdistui minuun niin haluan heti vastata tähän olen todellakin omaishoitajat ja läheiset liiton puheenjohtaja ja tunnen tämän omaishoitotilanteen kohtuullisen hyvin ja siltä osin kannan suurta huolta omaishoitajien tilanteesta kuten äsken jo edellisessä puheenvuorossa totesin kyse ei ole vain omaishoitolaista tai omaishoitajien sijais tai perhehoidosta vaan kyse on siitä kokonaisuudesta jossa omaishoitoperheet asuvat kyse on eläkkeensaajien asumistuen leikkauksista kyse on sosiaali ja

joita korotetaan yli kaksikymmentä prosenttia samanaikaisesti heikennetään kotihoidon ja sosiaali ja terveyspalveluiden henkilöstömitoituksia jotka tulevat vaikuttamaan myös omaishoitajien mahdollisuuteen saada laadukasta ja korotetaan lääkekustannuksia ja muita nämä kaikki tulevat vaikuttamaan myös omaishoitoperheisiin ja siltä osin en näe että olisin sanonut mitään vastuuttomasti tähän asiaan liittyen

mitä kaikkea teitte omaishoidon kehittämisen eteen viime kaudella ette kovinkaan paljon

rouva puhemies vihreät esittivät täällä ympäristölle haitallisten tukien karsimista vaihtoehtona esitetyille säästöjen tekemisille ja toivat esille muun muassa kilometrikorvaukset täällä viime kaudella edustaja niinistö toimi ympäristöministerinä ja ja tässä on lainaus ympäristöministeriön raportista joka koskee kilometrikorvausta lainaus kuuluu näin tuki kasvattaa työllisyyttä kaikilla aloilla joissa pitkät työ ja kuljetusmatkat kuuluvat liiketoimintaan erityisesti myynti ja markkinointityössä ja arvioidaan että myyntiammattilainen luo työllään viisi viiva kaksikymmentäviisi työpaikkaa taloudellisista vaikutuksista ympäristöministeriö raportissaan kertoo että kilometrikorvauksella on merkittäviä positiivisia taloudellisia vaikutuksia usean alan liiketoiminnan kannalta edustaja niinistö kiistättekö tämän ympäristöministeriön raportin

arvoisa puhemies kilometrikorvaus on korvaus työssä tapahtuneesta ajosta ja aiheutuneista kustannuksista me emme halua poistaa sitä se on perusteltu tuki mutta on on arvioitu samassa raportissa että sitä maksetaan erityisesti niille jotka ajavat kymmeniätuhansia kilometrejä vuodessa liikaa he voittavat sillä jotkut valitsevat oman auton käytön vain sen takia yhteisten ratkaisujen sijaan että sillä tienaa tämä on yleisesti todettu että tämä ylimääräinen kompensaatio olisi perusteltua poistaa koska se ei ole korvauksen peruste onko kokoomus puolue joka haluaa maksaa ihmisille valtion kassasta veronmaksajien rahoilla ylisuuria korvauksia vaikka ne eivät vastaa alkuperäistä tarkoitustaan eikö vähemmällä pitänyt saada enemmän irti
hyvät edustajat seuraavaksi ministeri stubb viisi minuuttia

arvoisa puhemies ajattelin tässä välipuheenvuorossa nostaa esille viisi ehkä vähän yksityiskohtaisempaa kysymystä jotka ovat tässä osittain värikkäässä mutta erittäin mielenkiintoisessa keskustelussa nousseet esille ensimmäinen

suhdanneongelma vai vai rakenneongelma ja itse asiassa minun mielestäni edustaja andersson on osittain

suhdanneongelma myös minkä takia sen takia että me oletimme vuonna kaksituhattakahdeksan että meidän bruttokansantuotteemme tänä päivänä olisi noin kaksikymmentä prosenttia korkeampi kuin mitä se tänä päivänä on tosiasia on se että on kolme prosenttia alhaisempi kuin mitä se oli silloin ja silloin lyhyen matematiikan mukaan tästä kokonaispaketista kolme prosenttia on suhdannetta ja noin seitsemäntoista prosenttia on suhdannevaihtelusta putsattua rakenneongelmaa se tilanne mikä meillä tässä on on se että jos me nyt elvyttäisimme niin käytännössä se antaisi pienen puskun meidän kotimarkkinoillemme se tarkoittaisi automaattisesti sitä että hinnat nousisivat mikä tarkoittaisi sitä että meidän kilpailukykymme laskisi ja silloin meidän viestimme on se että kyllä meillä on pieni suhdanneongelma mutta se ylivoimaisesti suurin ongelma mikä meillä tällä hetkellä on on rakenteellinen ja siksi siihen pyritään pureutumaan

vaan se jatkuu budjetin ja kasvurahaston kautta me kehitämme sitä yhteisötakuun suuntaan pyrimme sellaiseen malliin jossa ikään kuin vastuu olisi yhdellä taholla esimerkiksi nuorelle taataan koulutuspaikka ja sitten ehkä tällaisena pienenä uudistuksena nuorten sote palvelut siirretään myös nuorisotakuun piiriin eli se muuttaa ikään kuin muotoaan mutta tästä jäi jotenkin sellainen kuva että se oltaisiin kokonaan poistamassa ja ehkä

miljoonaa tänä vuonna plus sitten teihin noin sata miljoonaa ja ne tullaan rahoittamaan osinkotuloilla pitkälti budjettineutraalisti ja myös osake omistusta vähän laajemmin katsoen ja kiinteistömyyntien kautta sitten viimeinen huomio liittyy ehkä maahanmuuttoon josta ei hirveämmin ole puhuttu sen kustannuksista mutta minun mielestäni on hirveän tärkeätä että me valtiotasolla myös niihin varaudumme eli meidän varautumisasteemme pohjautuu olettamaan että meille tulee noin viisitoistatuhatta turvapaikkahakemusta vuosittain se voi olla enemmän tai sitten se voi olla vähemmän ja silloin se numerosarja seuraaville vuosille siis kaksituhattakuusitoista viiva yhdeksäntoista lisämäärärahoina on on sataviisikymmentä miljoonaa kaksisataakahdeksan miljoonaa kaksisataakahdeksankymmentä miljoonaa ja kolmesataakuusitoista miljoonaa tämän lisäksi olemme kehyksiin

sadanviidenkymmenen miljoonan euron määrärahalla vuosina kaksituhattaseitsemäntoista ja kaksituhattakahdeksantoista mutta tässähän me totta kai elämme ajassa esimerkiksi marraskuun lisätalousarviossa tilanne voi olla erilainen kun tämän vuoden hakijavirrat tarkentuvat sitten ehkä ihan viimeisenä huomiona me talouspoliittista keskustelua ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin ja varmaan me kaikki sorrumme vähän siihen että me kuuntelemme nimenomaan niitä talouspoliittisia asiantuntijoita jotka jollain tavalla ideologisesti ovat meidän kanssamme samoilla linjoilla itse pyrin valtiovarainministerinä kuitenkin nojautumaan ja tukeutumaan meidän virkakoneiston ja asiantuntijoiden arvioihin monessa puheenvuorossa mainittiin suuresti arvostamani professori stiglitz haluan kuitenkin vielä kerran ehkä huomauttaa että amerikkalaisten taloustieteilijöiden arviot euroopan talouden suunnasta euron kehityksestä tai eurooppalaisista kansantalouksista eivät välttämättä ole oikeaan kuten ei myöskään stiglitz ollessaan kreikan talouspoliittinen neuvonantaja papandreoun aikaan

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen laskuoppi on vähintäänkin innovatiivista se että nuorisotakuusta kuten täällä on kuultu säästetään yhdeksänkymmentäviisi prosenttia että se ei millään tavalla heikentäisi nuorisotakuun

pääministeri sipilä täällä salissa myöskin peräänkuulutti oikeita toimia työllisyyden parantamiseksi ihmettelen vain miten nämä leikkaukset muun muassa tähän nuorisotakuuseen työllisyyden rahoihin koulutukseen ja osaamiseen edistävät työllisyyttä saati nuortemme työllistymistä paitsi että

arvoisa rouva puhemies tätä nuorisotakuuta meidän pitää käydä nyt vielä tarkasti ehkä läpi tämän puheenvuoron jälkeenkin eli tässä keskustelussa on nyt ehkä pieni virhe vielä vuodelle kaksituhattakuusitoista ihan alkuperäisen kehyksen mukaan nuo nuorisotakuurahat ovat mukana tuplatarkistin sen vielä ministeriöstä elikkä ammatilliseen koulutukseen neljäkymmentä miljoonaa euroa oppisopimuskoulutukseen kahdeksantoista pilkku kahdeksan nuorisotyöhön kahdeksan ja vapaaseen sivistystyöhön kaksi

viisi pilkku seitsemänkymmentäneljä miljoonaa euroa ei ole ollut teidän alkuperäisissä kehyksissänne eikä se ole hallituksen esittämissä kehyksissäkään mukana meidän pitää tuohon summaan löytää eduskunnasta ratkaisu itse ajattelisin niin toivottavasti kaikki puolueet ovat mukana ja ensi vuoden aikana kehittää näitä muotoja ja etsiä paremmin toimivia muotoja vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista siihen on onneksi vielä vuosi

arvoisa rouva puhemies on ollut jotenkin äärimmäisen loukkaavaa että oppositio toistuvasti täällä puhuu ajatuksella että hallituksen pyrkimyksenä on hyvinvointivaltion romuttaminen tiedämme kaikki että hyvinvointivaltiota on on rakennettu laajassa poliittisessa yhteisymmärryksessä kipeitä leikkauksia tosi on sitä ei kukaan kiistä en kuulu itse niihin jotka hokevat talousmantraa kilpailukykymantraa mutta realiteetti on se että vain toimiva talous turvaa leivän ja hyvinvoinnin työn ja leivän ja hyvinvoinnin puolestahan me haluamme

tuntuu että oppositiolla on johtajuus hukassa tuntuu että ammutaan kaikkea mikä liikkuu

venäjän vienti vetäisi niin kuin normaalisti meidän talous olisi tällä hetkellä plussalla prosentin verran ainakin mikäli uskomme valtiovarainministeriön markku stenborgia ja ja miksi emme uskoisi sen takia on hassua että hallitus ei näe minkäännäköistä suhdanneongelmaa toinen keskeinen ongelma niissä lähtökohtaoletuksissa joille tämä budjetti on rakennettu on se perusratkaisu jossa vältetään maksukykyisten verotusta jolloinka joudutaan tasapainottamaan budjettia painottuen pienituloisten leikkauksiin tämä ei johda vain siihen että meidän kotimainen ostovoima supistuu vaan siihen että se supistuu vielä erityisen vahingollisella tavalla jopa vahingollisemmalla ne leikkausten miljardit yksistään antaisivat myöten koska pienituloiset ihmiset käyttäisivät ne rahansa täällä kotona kun taas suurituloiset ainakin osittain osittain sitten kansainvälisessä kehyksessä

monissa puheenvuoroissa täällä on nyt toivottu korkeampaa työllisyyttä mutta lähes aina siinä sitten päädytään puhumaan joistain valtion toimista niin kuin palkkatuesta työllisyysmäärärahoista starttirahoista ja nuorisotakuusta näissä puheenvuoroissa on täysin yliampuva käsitys siitä mikä on valtion rooli ihan niin kuin me eläisimme jossain suunnitelmataloudessa ja suomessa on silloin kun täällä on ollut joustavammat työmarkkinat nuoria työllistynyt ilman takuuta täällä on ollut alhainen työttömyys vaikkei ole ollut erilaisia määrärahoja niin kuin edustajatoveri elina lepomäki on sanonut tämä voi kuulostaa uskomattomalta mutta pyöräkin on keksitty ennen kuin oli tekesiä mitä hallitus sen takia tekee tässä hallitus tulee satsaamaan näihin markkinatalouden perusasioihin niin että työllistäminen ja työn tekeminen ovat nykyistä kannattavampia tämä on se tapa jolla me saamme työllisyyttä ylös pysyvästi koska ihan niin kuin täällä valtiovarainministeri stubb totesi meidän suhdanneongelma on loppujen lopuksi vain muutaman prosenttiyksikön luokkaa ja meillä on valtavasti kohennettavaa meidän talouden rakenteissa eli siinä miten hyvän pysyvän

arvoisa puheenjohtaja minua huolestuttaa kyllä hallituksen ajatus siitä että he haluavat leikata tulevaisuudesta leikkaamalla koulutuksesta erityisesti minä katson tätä maakuntien kannalta kun tiedetään että maakuntien vahvuus ja ja elinmahdollisuudet perustuvat sekä osaamiseen että hyviin yhteyksiin koulutusleikkaukset tulevat tarkoittamaan sitä että meidän korkeakouluverkkomme on vaarassa ja sitähän täällä hallituspuolueiden taholta itse asiassa viime viikolla jo ennakoitiinkin sen lisäksi tämä junaliikenteen alasajo on kyllä tyrmistyttänyt maakuntien ihmisiä meillä on liikenneministeri joka haluaa katkaista meidän poikittaisliikenteen vähentää junavuoroja poistaa useita pysäkkejä pysäkkejä ja lakkauttaa kokonaisia yhteyksiä ja nämä kaikki heikennykset maakuntiin on tehty ilman että tässä on mietitty näitä aluetaloudellisia vaikutuksia jos tällaista alueiden elinvoimaa muu tekemässä

arvoisa puheenjohtaja täällä on monessa puheenvuorossa nostettu esille nämä joukkoliikenteen ostopalvelut toki pitää muistaa näitten ongelmien lisäksi että ensi vuonna kahdeksankymmentäviisi miljoonaa näihin ostopalveluihin ja vrn osalta tietysti on myös muistettava se että nyt hallitus on sopinut neljäksi vuodeksi sen millä tavalla vrltä ostetaan joukkoliikennettä mikä antaa mahdollisuuden myös sitten sitten ratayhtiölle toimia toimia vakaammassa toimintaympäristössä joukkoliikenteestä on leikattu jos oikein muistan niin viime kaudella lähes joka vuosi viime kaudella joukkoliikenteen ostopalveluleikkaukset kohdennettiin bussiliikenteeseen sen seurauksena lakimuutosten seurauksena viime kaudella leikattiin tuhansissa oleva määrä bussiliikennevuoroja mikä aiheutti todella isoja ongelmia ongelmia ympäri ympäri maata nyt on tietysti tärkeää että jos tällaisia bussivuoroja tai junavuoroja leikataan aina pitää löytyä tilalle sitten joku joukkoliikennemuoto kuten ymmärrän että nyt näin on tapahtunut

puhemies keskustelin erään te keskuksen johtajan kanssa näiden työllisyysmäärärahojen riittävyydestä ja hän sanoi että on ollut ennenkin tilanne paha mutta ikinä ei näin paha tunnen itse tuon lapin tilanteen kaikkein parhaiten siellä tehtiin viime vuonna kuusisataaviisikymmentä palkkatukipäätöstä nuorille tämän vuoden saldo tämän kuukauden loppuun mennessä on sataviisikymmentä jo kesän kynnyksellä loppu palkkatuki on osoittautunut tehokkaaksi työkaluksi nämä nuoret jotka viime vuonna työllistettiin yrityksiin yrityksiin ovat myös jääneet sinne eli palkkatuki työllistäisi mutta tällä hallituksella ei ole varaa siihen samoin nuorisotakuu auttaisi nuoria nuoria mutta tällä hallituksella ei ole varaa siihen samoin starttiraha työllistäisi mutta tällä hallituksella ei ole varaa siihenkään rossi kysyi täällä sdpn linjaa sdpn linja on se että nämä ihmiset saadaan työhön vaikka se maksaisikin

suomi elää viennistä ja kilpailukykyisistä työllistävistä menestyvistä vientiteollisuusyrityksistä tarvitsemme siis kansainvälistyviä kasvavia yrityksiä mutta myöskin sellaisia julkisia toimia jotka tukevat tätä myönteistä kehitystä sellaisia toimia ovat muun muassa temin pääluokassa oleva kansainvälistymistuki yritysten yhteishankkeille sekä myöskin finpron toiminta siksi onkin sangen erikoista että hallitus esittää juuri näihin mainittuihin budjettimomentteihin mittavia neljänkymmenen viiva viidenkymmenen prosentin leikkauksia valtion tuet eivät tietenkään ole yritykselle niitä aivan keskeisimpiä avaimia uudelle menestykselle mutta tämä signaali vaikuttaa hieman erikoiselta minkälainen mahtaa arvoisa hallitus olla se idea tämän kuperkeikan takana

on todettava että ensi vuonna otetaan viisi miljardia velkaa ja jokainen meistä maksaa tuhannen euroa niin että varmaan me jokainen olemme tästä huolissamme mutta haluan myös muistuttaa että tämä maailmanlaajuinen tilanne on vakava talous ei pyöri niin kuin pitäisi vaan se heijastuu meidän suomeenkin ja niin kuin täällä edustaja kontula sanoi yksi syy on kun pakotteista johtuen venäjän vienti on romahtanut sitten on puhuttu että pitäisi julkisin keinoin työllistää mutta kun tiedetään että suomessa on neljäsataatuhatta työtöntä yli viisikymmentä vuotiaita on paljon työttöminä ja ennen kaikkea nuoria niin kyllä ainakin minun elon laskuopin mukaan ei ole mahdollista että julkisin varoin näin työllistetään vaan pitäisi löytää ja palveluita mutta kukaan täällä ei oikein ole sanonut millekä alalle se tulee meillä pitäisi olla maailmalla niitä markkinamiehiä ja markkinanaisia jotka vievät näitä suomen hyviä tuotteita ulkomaille mutta se ei ole mikään

tätä talouskirjaa selatessa tekee yllättävän havainnon nimittäin siellä on viisi tällaista top vitonen sanaa jotka esiintyvät ja tässä ne tulevat luovutaan poistetaan leikataan lakkautetaan jäädytetään kysyisin mistä lähtien nämä tavoitteet ovat olleet kannustavia ja kehittäviä ratkaisuja nousun evääksi en millään näe yhteyttä tämä on vähän samanlainen tilanne kuin se kun espoossa jorvin sairaalassa keksittiin tällainen upea tehostamistoimi kutsuttiin potilaan läpivientinopeudeksi nopeus lisääntyi potilaat menivät läpi mutta kukaan ei kysynyt missä kunnossa saksassa osana työreformia toteutettiin yritysten toivomuksesta erityiset erityiset panostukset infraan jotta työtä syntyisi joka puolella ja tavarat ja ihmiset liikkuisivat nyt nämä kaikki asiat ovat tässä hyvin kyseenalaisia pyytäisin vastauksia miten tämä voi

tässä kun kuuntelee näitä opposition esityksiä niin ei voi kyllä muuta kuin kuin järkyttyä useammassa puheenvuorossa on oikeastaan kuin ottaisi kreikan varoufakisin tai tsiprasin puheenvuorot ja vaihtaisi niihin kreikan tilalle suomen tällaisia esityksiä täältä oppositiolta nyt kuulee me nyt halpahintaista populismia vaan nyt kaivataan konkreettisia ratkaisuja hallitukselta ja näitä tämä hallitus on valmiina tekemään ei voida jatkaa millään tällaisella nykynuorison sanoin tassut taaviin politiikalla eletään velkarahalla ja ja ei huolta huomisesta ei näin
edustaja kärnän puheenvuoroon täytyy nyt oikein kaivaa tämä budjettikirjan sivu yhdeksänkymmentäkuusi ja todeta että tämä uusi hallitus ottaa lisää velkaa edelliseen nähden kolmesataakaksitoistamiljoonaakaksisataakaksikymmentäkahdeksantuhatta euroa sanokaa siis itsellenne että ei näin

enemmän heille on annettu enemmän miljardikaupalla mutta on saatu vastikkeeksi vähemmän investointeja ja työpaikkoja ajattelette vain suuria yrityksiä kuten tämä lomapalkkashow osoittaa suomessa on paljon pieniä yrityksiä joiden työntekijät eivät saa lomakorvauksia arviolta kaksisataakaksikymmentäviisituhatta heistä on nyt tulossa lakisääteisen lomakorvauksen piiriin

rouva puhemies on pakko jatkaa tuota edustaja harakan listaa ehdoitta tämä hallitus antaa työnantajille oli hienoa että pääministeri pystyi aktiivisesti vaikuttamaan siihen että myös ek on nyt neuvotteluissa mukana ja koetetaan työmarkkinajärjestön kohdalta tehdä näitä ehdotuksia mutta että te sairausvakuutusmaksujen alentamisen annatte ehdoitta yrityksille te siirrätte ansiosidonnaisen päivärahan leikkauksista työttömiltä saman verran suunnilleen rahaa suoraan työnantajien käyttöön ja ehdoitta tällä hetkellä ollaan saatu lukea esimerkiksi nokian renkaitten uutisia siellä ei optioista eikä osingoista haluttu luopua vaan annettiin kenkää sadallekahdellekymmenellekahdelle työntekijälle ottakaa nyt sellaiset ehdottomuudet käyttöön myös että tämä tasapaino lahjan antamisen mutta myös vaatimisen välillä

meidän on tehtävä sellaiset leikkaus ja nimenomaan rakenneuudistukset joilla talous tervehdytetään ja nyt tähän on ote ja tämä on toteutumassa ja olen vakuuttunut että kun tämä suunta muuttuu ja valtiontalous lähtee vahvistumaan niin ensimmäisenä perussuomalaiset ja uskon että myös muut hallituspuolueet ovat valmiit satsaamaan koulutukseen tutkimukseen sosiaaliturvaan mutta nyt sitä ei voida tehdä kun velalla katetaan kymmenen prosenttia budjetista edustaja rinne sanoi että he tekevät vaihtoehtobudjetin jossa otetaan velkaa vielä enemmän kuin hallitus nyt ei kun enemmän sanoi tuossa puheenvuorossaan ja se on vastuutonta kyllä nyt täytyy suunnan muuttua ja sillä pelastetaan hyvinvointi meille kaikille
arvoisa rouva puhemies

tietenkin se perusasia on että kuunnellaan mitä toinen puhuu todellakin sosialidemokraattinen vastuullinen vaihtoehto tulee perustumaan vähempään velanottoon tämähän jo todistaa sen että hallituksen linja ei toimi kun velkaa otetaan ensi vuonna saman verran kuin tänä vuonna siksi arvoisa keskustapuolue

tältä hallitukselta loppuvat rahat aina silloin kun pitäisi antaa köyhemmälle tai pienemmälle ihmiselle silloin loppuvat rahat kun perustellaan sitä miksi työttömältä pitää leikata miksi pitää leikata eläkkeensaajilta tämä on täysin päinvastaista politiikkaa kuin mitä te puhuitte ennen vaaleja täällä tehdään jo aivan uusia taikatemppuja

arvoisa puhemies tähän edustaja viitaselle kyllähän velkaantumisen hallinta edellyttää vientiä ja kasvua ja meidän julkinen talous joka on monista eri toimista johtuen päässyt liian suureksi rasittaa selvästi vientiä koska se pitää veroastetta erittäin korkealla sen tähden me joudumme sopeuttamaan julkista taloutta tekemään näitä sopeuttamistoimia ne ovat vaikeita ja kiusallisia mutta niillä me teemme tilaa ja luomme edellytyksiä viennille sitä kautta kun vienti paranee meillä on on mahdollisuus sitten palata tähän

julkinen talous voi olla

puhemies valtiovarainministerin mukaan julkisen talouden liikkumatila on jatkuu koko tämän vaalikauden vielä yli neljällä miljardilla vuonna kaksituhattayhdeksäntoista teollisuustuotanto on laskenut yhtäjaksoisesti jo yli kolme vuotta ja me olemme viennissä vieläkin alle vuoden kaksituhattaseitsemän viennin eikä tuo kansantuotekaan ole päässyt kovin paljon kasvamaan siitä

todistaa minun mielestäni vääjäämättömästi rakenteellisesta ongelmasta vaikka maailma on muuttunut ympärillä niin me olemme jääneet siitä muutoksesta jälkeen suomalainen yritys pärjää suomen rajojen ulkopuolella ja lisää työvoimaa jos puhutaan siitä että pitäisi paremmin johtaa ja muuta niin se ei ole minun mielestäni ihan koko totuus vaan pitäisi puhua kokonaisuudesta silloin mitkä ovat ne keinot millä saatetaan suomi samalle viivalle ja hallitus on nyt minun mielestäni tekemässä sitä asiaa
jatkamme debattia vielä hetken aikaa

arvoisa puhemies köyhyystutkija ritakallio kirjoittaa tänään että suomalainen köyhyys syvenee ja aikuisuus on nuorille taloudellinen riski kun aikaisemmin nuoret ovat kokeneet aikuisuuden mahdollisuutena tehdä työtä perustaa perhe ja hankkia asunto niin kun katsoo nyt näitä päätöksiä ja esityksiä hämmennys ja epävarmuus nuorten keskuudessa on aika suurta puhutaan työpajoista nuorisotakuusta koulutuksista lapsiperheiden leikkauksista työllistämistukirahoista ollaan tekemässä samaa kuin yhdeksänkymmentä luvulla jolloinka koko tukiverkko nuorten ympäriltä romuttui ja se näkyy vuosikymmenten jälkeen yhä alempana työllisyytenä näillä nuorilla jopa aikuisuuteen asti heidän elämänhallintansa on heikompaa tätä samaa virhettä ollaan nyt tekemässä voisivatko tässäkin nuoret tulla sanomaan pääministerille ja vedota ja sitten muutettaisiin nämä päätökset samalla tavalla kuin kävi näitten lisien osalta kätilöiden vedotessa

tässä salissa pääministeri juha sipilä me kerromme vaihtoehdon koulutusleikkauksille otatteko tämän haasteen vastaan koko suomalainen koulutuskenttä katsoo teitä mitä tuli näihin vaihtoehtoihin niin jos pertti perussuomalainen ajaa viisitoistatuhatta kilometriä autolla työajoja hän saa kaikki kiinteät ja muuttuvat kustannukset siitä katettua ja näin pitää olla myös mutta se julkisen talouden sataseitsemänkymmentä miljoonaa mikä on sen ylikompensaation osuus siitä me olemme valmiita leikkaamaan jotta voidaan korvata

arvoisa herra puhemies vastaan yhteen kysymykseen jonka edustaja harakka ja jotkut muutkin täällä esittivät kos kien lomarahaa tässähän on on monta käytäntöä elikkä jos jos yritys noudattaa työehtosopimuksia niin totta kai se on koskenut yrityksiä tällä hetkelläkin tai sitten jos järjestäytymätön työnantaja noudattaa yleissitovaa työehtosopimusta niin on velvollinen soveltamaan sen alan käytäntöä mutta aloilla joilla ei noudateta mitään työehtosopimusta mihin ilmeisesti edustaja viittasi sovellettaisiin jatkossa vuosilomalain säännöstä lomarahasta jollei työsopimuksella ole muuta sovittu tai yrityksessä noudatetusta vakiintuneesta käytännöstä ei muuta johdu

epäselväksi mitä pääministeri tarkoitti tarkoittaako se myös sitä että tästä kolmenkymmenen prosentin leikkauksesta jonka te nyt ilmoititte tekevänne voidaan siis sopia paikallisesti toisin millä tasolla siitä voidaan sopia paikallisesti toisin mitä tämä teidän lomarahaesityksenne nyt oikeastaan tarkoittaa käytännössä

kerkeämme käydä tämän hyvin tänä aikana mutta tämä oli vastaus siihen että työsopimuksella voidaan toisin päättää niin kuin tähänkin saakka tästä asiasta
ehkä tätä teemaa jatketaan huomispäivänä koska silloin tulee asiasta erityinen hallituksen ilmoitus ja nyt

arvoisa puhemies kun aiemmassa keskustelussa edustaja viitanen mainitsi että hallitus harjoittaa oikeistolaista politiikkaa niin tämä täytyy nyt korjata missään tapauksessa minä en näe niin että hallitus harjoittaa oikeistolaista politiikkaa mutta jos sille hakee hakee adjektiivia niin kyllä minä sanoisin että se on jämerää sosiaalista politiikkaa mitä hallitus harjoittaa koska kyllä kaikki suomalaiset osallistuvat ja myös hyötyvät tästä hallituksen politiikasta hallitus panostaa kärkihankkeisiin ja tuloksena toivottavasti on ja tarkoitus on että pysyviä työpaikkoja luodaan suomeen nimenomaan yksityiselle sektorille muistuttaisin tässä siitä että parasta työttömyyden hoitoa ovat nimenomaan uudet työpaikat ja myös parasta sosiaaliturvaa käytännössä uudet työpaikat pyytäisinkin pääministeriä jos voisitte vielä kerrata nämä työllisyystavoitteet mitkä näitten kärkihankkeitten

vain talouskasvulla ja työllisyydellä voidaan velkaantumisongelma hoitaa te voitte irvailla nobel palkitulle stiglizille mutta kun standard poors viime perjantaina totesi että hallituksen toimet eivät toteutuessaankaan riitä turvaamaan suomessa talouskasvua eivätkä kääntämään velkaantumista niin suhtaudutteko myös tähän luokituslaitokseen yhtä vähättelevästi ja pidätte sen kannanottoja höpöhöpöpuheina minä uskon että puhun kaiken opposition puolesta jos totean että jos luottoluokituslaitos olisi todennut että hallituksen toimet toteutuessaan nostavat suomen talouskasvuun nostavat työllisyyttä ja velkakestävyyttä niin suhtautuisimme ehkä tähän koko pakettiin eri tavalla mutta kun standard poors toteaa että hallituksen toimet eivät riitä niin olen todella huolissani

täällä on aika monella suulla virheellisesti sanottu että hallitus olisi ajamassa nuorisotakuuta alas hallitus on vain järkeistämässä sitä jotta sillä oikeasti saadaan tuloksia käytännön toteutus meni viime kaudella pieleen kaikkien mielestä silloin nuorisotakuu revittiin pystyyn hyvin virkamiesvoittoisesti nuoria osallistamatta kyllähän se lässähti nuorisotakuusta ei tuolloin vastannut kukaan eikä se velvoittanut ketään määrärahoista tehtiin jättimäinen hankeralli jota ammuttiin jota ammuttiin haulikolla maakuntiin ja isoimpiin kaupunkeihin pelkkä raha ei tuo onnea tekemisessä on oltava jotain järkeäkin nyt keväällä keskusta teki oman nuorisotakuun ehdotuksen jossa tärkeimpänä on että nuorille tarjotaan palveluja nyt neljätoista kuntaa on pilotoinut keskustan ideoita vastaavan ohjaamo toimintamallin nämä ohjaamot toimivat kunnissa nuorisotakuun keskuksina ja tässä nähdään että hallitus tosiaankin järkeistää sitä mikä ei viime kaudella onnistunut tämän lisäksi nuorisotyöhön ja lastensuojeluun tulee myös lisää resursseja

minusta on hyvä että annatte tunnustusta sille että ohjaamot rakennetaan koska se päätös tehtiin jo viime kaudella siltä osin minusta on tehty hyvää työtä tämän nuorisotakuun kehittämiseksi ja minua kyllä syvällisesti loukkaa niiden nuorten puolesta joita te halvennatte sillä että väitätte että tällä nuorisotakuulla ei ole merkitystä tämä on todella iso juttu että viime kauden kärkihanke laitetaan viemäristä alas ja todetaan että sillä ei ole minkäänlaista vaikuttavuutta nuorten alle kaksikymmentäviisi vuotiaiden tai alle kolmekymppisten vastavalmistuneiden työllistymiseen koulutukseen pääsyyn tai harjoitteluun kuntoutukseen pääsyyn minusta se on aivan uskomaton juttu että te te olette nämä rahat supistanut per vuosi sehän on todellinen arvovalinta siitä että te ette halua välittää pääsevätkö nuoret työllistymään ja minusta pääministeri teidän on nyt tultava omalla arvovallallanne esiin että tällainen pelottelu vaihtoehdottomuuden puute ei ole tästä maailmasta vaan tarvitaan aidosti keskustelua siitä mikä

haluaisin pikkasen korjata tällaista vastakkainasettelua mitä erityisesti edustaja heinäluoma asetti totta kai yhteiskunnassa tarvitaan kaikkia eri osapuolia täydentämään toinen toisiansa mutta nyt on kokeiltu aika paljon sitä julkista työllistämistä meidän pitäisi mennä sinne mikrotasolle kysymään niiltä yrittäjiltä jotka antavat niitä aitoja työpaikkoja millä ihmeen edellytyksillä he voisivat työllistää ottaa sen yhden tai aloittaa yrittäjyyden tai kasvattaa yrittäjyyttä ja sitä kautta löytää nyt yksi

myöskin vaikea tietyllä tavalla supistaa toimintaa tämä on se kysymys luommeko me niitä elementtejä joilla aidosti löydettäisiin aitoja työpaikkoja niistä meidän pitää tässä keskustella koska niin paljon puhutaan työllisyydestä suunnataan vähän keskustelua tulevaisuuteen eikä kritisoida

arvoisa puhemies edustaja jaskarin ehdotus tutkia mistä johtuu että että monet pienyritykset eivät palkkaa väkeä on erinomaisen kannatettava mutta sehän on tutkittu meillä on paljon siitä tietoa meillä on suomen yrittäjien säännönmukaiset tutkimukset ja tiedättekö edustaja jaskari mikä siellä on tärkein syy se on kysynnän puute se on kysynnän puute eli ei löydy palveluille ostajia joilla olisi lompakossa se raha että voisivat maksaa kysynnän puute ja nyt ongelmahan tässä teidän palkkojen leikkauspaketissa on että tuo tulee säilymään suurimpana syynä siihen ettei palkata lisää väkeä tämä kysynnän puute koska te olette tekemässä isoa palkanalennuslinjaa jota ajetaan väkisten lävitse milloin lomarahaa milloin sairausajan palkkaa milloin jotain muuta ja sitten lopputuloksena on että ei ole kotimarkkinoilla rahaa

tässä on pieni ero jos me olisimme vaikka usassa missä on isot kotimarkkinat niin sitä voisi miettiä miten me saamme kotimarkkinat pyörimään mutta suomessa on vain erittäin vientivetoinen työpaikka ja ja yritystoiminta

pitää olla myöskin kansainvälisesti kilpailukykyä laadulla ja hinnalla mutta nopeasti meidän täytyy ottaa nyt tämä hintakilpailukyky ja ruveta uudestaan kehittämään laatukilpailukykyä emme me vain sisäisesti pysty tätä hommaa ratkaisemaan meidän täytyy aidosti löytää vientikilpailukyky ja mennä sinne maailmalle niitä ostajia löytämään

olen kiertänyt aika paljon yrityksiä tässä parin kolmen viime vuoden aikana ja aika paljon vastauksia näihin kysymyksiin myöskin sieltä löytyy minusta konkreettinen kuvaava esimerkki siitä miten matalan jalostusarvon tuotteellakin pystyy menestymään ovat kiukaat ovat ne sitten sähkö tai puukiukaita ne eivät mitenkään erityisen korkean jalostusarvon mutta tällä hetkellä muuramessa on harvia joka tekee kolmenkymmenen prosentin voittoa sillä että tekee kiukaita on pystynyt kompensoimaan kahdenkymmenen prosentin menetykset venäjän viennin suhteen myymällä kiukaita nyt saudi arabiaan ja arabian maihin lämpimiin maihin joissa ei kiukailla sinällään ole sama tarkoitus kuin meillä täällä on ollut eli voisi sanoa että kun satsaa kolme pilkku viisi prosenttia liikevaihdosta tutkimukseen ja tuotekehitykseen pitää huolta henkilöstöstä pitää suhteet yllä niin sillä saa oikeasti työpaikkoja syntymään teidän keinot pakkokeinot leikata palkoista pakkokeinot leikata sairauspalkoista ja pakkokeinot leikata nyt lomarahoista ovat kaikki semmoisia kummallisia jotka vievät kilpailukykyä

vielä tuohon edustaja krista kiurun puheenvuoroon tuossa aiemmin kertaan vielä elikkä ensi vuoden osalta joka nyt on käsittelyssä ja ja josta puhutaan täällä kaksituhattakuusitoista nuorisotakuurahat on aivan teidän esittämänne kehyksen perusteella varattu eli neljäkymmentä miljoonaa ammatilliseen peruskoulutukseen oppisopimukseen työssäoppimiseen kahdeksantoista pilkku kahdeksan nuorisotyöhön kahdeksan ja vapaaseen sivistystyöhön kaksi nämä ovat siis julkista rahaa ja lähes seitsemänkymmentä miljoonaa euroa sen sijaan ongelma on tuo viisi pilkku neljäkymmentäseitsemän

kokoluokaltaan haaste joka voidaan yhdessä eduskunnassa ratkaista niin että myös tuo rahoitus turvaantuu olennaisinta on nyt se että se uudistus menee eteenpäin jota viime kaudella yhdessä tehtiin että se nuori joka valmistuu peruskoulusta pääsee ensisijaisesti sinne ammatilliseen koulutukseen ja että heille voidaan varata oma kiintiö uskon että se on nuorisotakuun kehittämisen kannalta keskeistä ja se että me vuodessa kehitämme paitsi uudet toimivat mallit myös rahoitusta sille että nuorisotakuu jossain muodossa voi jatkua vuoden kaksituhattaseitsemäntoista aikana
edustaja arhinmäki ja sen jälkeen edustaja mykkänen ja kohta sen jälkeen ryhmäpuheenvuoron käyttäjille puheenvuorokierros ja ministerin vastaus sitten siirrytään listan mukaisiin puheenvuoroihin
arvoisa herra puhemies edustaja zyskowicz täällä aikaisemmin keskustelussa sanoi että nyt tehdään niitä leikkauksia joita ei saatu viime hallituksen aikana tehtyä se pitää paikkansa viime hallitus nimittäin paransi esimerkiksi työttömien asemaa te leikkaatte työttömiltä kokoomus olisi halunnut leikata työttömiltä eläkeläisiltä opiskelijoilta mutta vasemmisto hallituksessa sen esti nyt kuitenkin keskusta ja perussuomalaiset tekevät kokoomuslaista politiikkaa ja erityisen hämmentävää tämä on perussuomalaisten osalta jotka vielä ennen vaaleja sanoivat että noin miljoona ihmistä jotka elävät tuhannella eurolla heiltä ei saa ei voi eikä ole järkevää leikata nyt te tyydytte lähinnä pitämään ryhmäpuheessa edustaja kankaanniemen toimesta pohjoiskorealaistyyppisiä ylistyspuheenvuoroja puolueen johtajista sivuutatte kaikki nämä leikkaukset joita te

arvoisa puhemies tässä on varsinkin sieltä edustaja arhinmäen leiristä toistuvasti sanottu että siinä vaiheessa hallitukselta loppuvat rahat kun puhutaan pienempituloisen asioista minä luulen että aika moni kaksituhatta euroa tienaava tulee yllättymään itse asiassa huomatessaan ensi vuoden ensimmäisistä palkkakuiteistaan että työtulovähennystä tulee kaksikymmentä euroa enemmän eli kaksikymmentä euroa tienaa käteen lisää tämä aika merkittävä neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron kädenojennus nimenomaan pieni ja keskituloisille työtätekeville jatkuvasti se tietoisesti unohdetaan sumutetaan no sitten tässä on kiistelty siitä pitääkö kuunnella stiglitziä vai ketä pitää kuunnella onko suomella kilpailukykyongelmaa yksi joka ei valehtele on kyllä vientimarkkinaosuus jos sitä vertaa saksaan ruotsiin me olemme auttamattomasti pulassa voidaan kiistellä siitä onko nuorisotakuusta leikattu yhdeksänkymmentä prosenttia vai viisi miljoonaa kahdeksastakymmenestä miljoonasta edustaja puumalan luvut tuntuvat aika tarkoilta mutta isossa kuvassa merkitystä on sillä että jotain ruotsissa saksassa varsinkin saksassa joka oli viisitoista vuotta sitten euroopan sairas mies on tehty oikein ja minä väitän että se ei ole se että on kannettu

käymme ryhmäpuheenvuoron pitäjien kierroksen ja sen jälkeen pääministeri jos haluaa ja valtiovarainministeri joka tapauksessa saa sen jälkeen vielä puheenvuoron ja sitten normaaleihin

arvoisa puhemies on pakko oikaista opposition antamaa väärää käsitystä siitä kuinka hallitus on nyt sitten lapsi ja perhepolitiikkaa hoitanut ja ja aikoo hoitaa tällä hallituskaudella tämä hallitus nyt toteuttaa lasten nuorten ja perheiden muutosohjelmaa siten että lasten ja kotien

korostaa näitten isojen rakenteellisten uudistusten uudistusten tärkeyttä ja olemmehan me saaneet tälle hallituksen linjalle jo tukeakin komissiosta käsin ja onkin näin että jos emme tee näitä uudistuksia olemmekin kohta komission käsiohjauksessa tehdään vielä yhdessä nämä leikkaukset ja uudistukset niin kauan kuin

on hienoa että muuramessa on harvia keski suomessa valitettavasti muutoin on kahdeksantoista prosentin työttömyysaste siltä pohjalta minkä edellinen hallitus jätti edellinen hallitus sosialidemokraattien valtiovarainministeri otti kaksikymmentä miljardia uutta velkaa valtiolle ja työttömyys nousi koko ajan ei näin voida jatkaa kyllä niitä niitä harvioita tarvitaan paljon tähän maahan lisää ja hallituksen politiikalla niitä syntyy ja se on meille kaikille eduksi ja välttämätöntä täällä on väitetty että hallitus on ekn asialla minä kysyn olitteko te

rinne ja heinäluoma pari vuotta sitten ekn asialla kun alensitte yhteisöveroa kahdestakymmenestäneljästä kahteenkymmeneen prosenttiin eiköhän sekin ollut sitä mutta tämä hallitus ja ja me tuemme politiikkaa joka on suomen kansan edun mukaista ja yritysten kilpailuedellytysten parantaminen jos mikä on sitä

arvoisa puhemies edustaja rinne täällä totesi että hän on käynyt yrityksissä ja kuunnellut siellä tarkalla korvalla heidän huoliaan ja murheitaan ja varmaan niitä keinoja on millä talous saadaan nousuun itse olen sitä samaa tehnyt ja jos minä nyt kiteyttäisin jotenkin yhteen lauseeseen mikä on yritysten sanoma eduskunnalle niin kumulatiivinen kustannusrakenteen nousu on monelle pk yrittäjälle se kaikkein ongelmallisin tilanne että kysymys ei välttämättä ole ainoastaan palkoista vaan siinä on kyse muustakin kulurakenteesta

hallitusta kahdesta asiasta ensinnäkin hallituksen toimesta teollisuudelle ei aseteta hallitusohjelman mukaan lisärasitteita se on hyvä linja ja toiseksi nyt on kerrankin hallitus ja budjetti jossa polttoaineveroa ei nosteta sillä logistiset kulut ovat monin paikoin suomessa korkeat ne ovat yrittämisen este ne ovat ihmisten liikkumisen este esimerkiksi kuitupuu ei liiku itä suomen metsistä jos logistiikkakulut ovat liian korkeita meidän täytyy jatkossa tähän kulurakenteeseen kiinnittää entistä enemmän huomiota
arvoisa puhemies tämä on ollut ihan hyvä keskustelu tässä on tullut hyvin vaihtoehdot esille hallituksen linja ja myös opposition eri oppositiopuolueiden vaihtoehdot ovat tulleet aika hyvin esille hallitus on valinnut tämän aika kovan markkinaehtoisen linjan uuden pääministerin johdolla ja täällä on tullut selvästi ilmi että hallituspuolueet ovat tiivistyneet tämän linjan ympärillä keskusta joka ennen puhui valtion roolista vaikenee kaikilla kielillä suomeksi savoksi tämän keskustelun aikana valtiosta ja yhteiskunnasta markkinat hoitavat vähemmällä enemmän on tämän hallituksen linja tämä on on ollut aina kokoomuksen linja nyt se saa täysin riennoin perussuomalaisten ja keskustan tuen tämä on ollut hyvä keskustelu siis vaihtoehdot ovat näkyvissä kun sanottiin kesäkuussa että on vain yksi hallituspuolue niin alan uskoa siihen

mitä minä sanon tämän salikeskustelun jälkeen suomalaiselle koulutuskentälle joudun toteamaan että nyt kolme kertaa olen kysynyt pääministeriltä voitteko harkita vihreitten vaihtoehtoa sen neljännen kerran mitä vastaatte ja valtiovarainministeri stubb mihin nämä teidän

perustuvat saanko minä jonkun henkilön puhelinnumeron saanko minä jonkun nimen kehen minä olen yhteydessä olen tätäkin yrittänyt kysyä eurostat ei vastaa näitä teidän tilastojanne tahdon vielä sanoa tähän näin että ymmärrättekö te sen että kansantalous koostuu julkisesta yksityisestä ja ulkomaan sektorista ja ne summautuvat aina nollaan ja tässä tilanteessa

arvoisa puhemies on käynyt selväksi että sekä tämä hallituksen budjetti ja taloussuunnitelma että muut ratkaisut eivät tule nostamaan suomea lamasta eivät tule taittamaan velkaantumista eivät tule laskemaan

puututaankin arvonlisäveroon joka rokottaa sekä yrittäjyyttä kulutuskysyntää investointeja itse asiassa kaikkea koko yhteiskunnan taloudellista toimintaa toivoisin että arvoisa pääministeri ja arvoisa valtiovarainministeri uhraisivat hetken tämän vaihtoehdon miettimiseen

tämä keskustelu osoittaa sen että meillä kaikilla on varmasti oikea tilannekuva me haluamme että me saamme suomen nousuun ja me tarvitsemme erilaisia toimenpiteitä me olemme vain eri mieltä siitä minkälaisia toimenpiteitä meidän eduskuntaryhmä on sitä mieltä että nyt hallitus leikkaa kohtuuttomasti koulutuksesta leikkaa myös kehitysavusta ja se ei ole se oikea meitä huolestuttaa myös se mikä tässä nyt on tänään tullut ilmi että nuorisotakuuta ollaan myös leikkaamassa ja ja ettei tiedetä miten korvataan esimerkiksi etsivän nuorisotyön työtä koska jokainen nuori joka syrjäytyy maksaa valtiolle ja koko yhteiskunnalle noin miljoona euroa puhumattakaan niistä henkilökohtaisista menetyksistä

todellakin tässä salissa kun on seurannut tätä keskustelua on tullut selväksi että meillä on yhteinen näkemys siitä että työllisyyden parantaminen on aivan keskeinen keino sille että me suomessa pääsemme tätä meidän hyvinvointiyhteiskuntaamme viemään eteenpäin kun saamme sitten verotuloja ja pystymme vastaamaan niistä hyvinvointipalveluista

tultaisiin tuomaan tähän nuorisotakuun piiriin joten tämä koko nuorisotakuu käsitteenä on muuttumassa siitä me olemme tässä salissa erittäin huolissamme
ja nyt ministeri stubb viisi minuuttia

arvoisa puhemies rakentava lopetus ja oikeastaan kahden kokonaisuuden kautta joista ensimmäinen kokonaisuus on kriisitietoisuus ja toinen kokonaisuus on

koska minä uskon että meillä kaikilla kriisitietoisuus on kohdallaan ja minä uskon että me kaikki haluamme kuitenkin valaa valaa tulevaisuudenuskoa suomen talouteen kriisitietoisuuden kautta toistan sen minkä aikaisemmin sanoin meillä pitäisi olla tällä hetkellä kaksikymmentä prosenttia korkeampi bruttokansantuote kuin mitä meillä tällä hetkellä on arviot siis vuodelta kaksituhattakahdeksan meidän vienti ei vedä meidän talouden rakenne on huono meidän teollisuus ja elinkeino eivät uudistu meidän väestö ikääntyy meidän julkinen sektori kasvaa meidän velka rahoituspohja supistuu ja meidän kasvu hiipuu silloin ei ole varmaankaan yhtään yksiselitteistä ratkaisua sille millä suomi saadaan uudestaan nousuun täällä on siteerattu asiantuntijoita nobelisteja ja myös standard poorsia mutta tässä ei kuitenkaan kannata ikään kuin ottaa rusinoita pullasta standard poors esimerkiksi huomioi meidän rakenteelliset haasteemme ja sanoo että on riskejä siihen että meidän kasvu ei piristy pitkällä aikavälillä huolimatta uuden hallituksen sitoutumisesta rakenteellisiin uudistuksiin samalla he toteavat että

tämä on suoraan edustaja rinteelle jos vientivetoinen kasvu ei käynnisty suomen per capita kasvu jää muista samalla kehityksen asteella olevista maista tätä reittauksen laskua siis meidän talouden tilan analysointia voi heikentää tulevaisuudessa edelleenkin se jos hallitus ei sitoudu julkisen talouden terveyden palauttamiseen kilpailukyvyn parantamiseen koska silloin se heikentää kaikkea eli jos ei tehdä rakenteellisia uudistuksia kilpailukyvyn parannusta julkisen talouden niin silloin meidän talouden tilanne heikkenee edelleen eli tässä maailmassa me pyrimme luovimaan ja löytämään kokonaisratkaisun ei tämä budjetti varmaan suomen taloutta ratkaise ei todellakaan ratkaise vaan siihen tulee monta muuta tekijää silloin tullaan tähän toiseen kokonaisuuteen josta tässä on paljon puhuttu itse olen yrittänyt kiteyttää tämän sillä tavalla että talouspolitiikan pitää olla uskottavaa sen pitää olla johdonmukaista ja sen pitää herättää luottamusta näkisin niin että meidän hallituksen talouspoliittinen linja määritellään käytännössä kolmessa laajassa asiakirjassa joista ensimmäinen on on hallitusohjelma toinen on tuo edessänne oleva valtion talousarvioesitys ja julkisen talouden kaksituhattayhdeksäntoista saakka ja kolmas ovat ne yhteiskuntasopimuksen korvaavat toimenpiteet joilla me pyrimme nostamaan suomen kilpailukykyä ja kuromaan umpeen viisi plus viisi plus viisi prosenttia toinen kokonaisuus joka vaikuttaa tietysti varsinkin valtiovarainministerin toimintaan ja hallitusohjelmaan pohjautuvaan talouspolitiikkaan on numero yksi velkaantumisen hillitseminen me emme voi enää jatkaa velaksi elämistä se on minun mielestäni oikealta ja vasemmalta tässäkin keskustelussa huomattu me olemme itse asiassa elvyttäneet enemmän kuin yksikään muu eu maa vuodesta kaksituhattayhdeksän eteenpäin valitettavasti olemme tuplanneet velkamme ja tämä kierre täytyy saada katkaistua ja se on meidän tavoitteemme vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä meillä pitää olla julkinen talous joka on kestävällä pohjalla koska jos se ei ole kestävällä pohjalla niin silloin meillä ei ole niitä hyvinvointiyhteiskunnan palveluja joista tässä niin moneen kertaan on puhuttu nuorisotakuut lapsilisät eläkkeet opintotuet sosiaali ja terveyspalvelut jos ei ole julkisella taloudella rahoituspohjaa niin silloin näitä hyvinvointipalveluita ei kerta kaikkiaan ole tätä taustaa vasten me pyrimme samalla se keskustelu käydään huomenna panostamaan kasvuun ja työllisyyteen siis sen tyyppiseen lainsäädäntöön joka luo kasvua ja työllisyyttä silloin me tulemme tähän viimeiseen huomioon edelleen me näemme suomen talouden eräänlaisena ketjutuksena ja tosiasia on se että se ketjutus lähtee kilpailukyvystä me voimme olla eri mieltä kilpailukyvyn toimista mutta yksikään meistä ei varmaan kiistä sitä etteikö kilpailukykyä pidä parantaa miksi sitä pitää parantaa sen takia että se parantaa meidän vientiä koska meidän kotimarkkinat ei meitä tästä suosta nosta minkä takia pitää parantaa vientiä sen takia että se on meidän kasvun avain minkä takia me tarvitsemme kasvua sen takia että se luo työpaikkoja minkä takia tarvitaan työpaikkoja sen takia että ne luovat verotuloja ja minkä takia tarvitaan verotuloja sen takia että niillä pelastetaan suomalainen hyvinvointiyhteiskunta

arvoisa puhemies

ja velkaantumista ei kovaa keskustelua aiheuttaneista menoleikkauksista huolimatta saada kuriin täällä eletään edelleen tulevien sukupolvien kustannuksella sanotaan että maahanmuutto on rikkaus ehkä joku sillä rikastuukin mutta suomen kansa ei käsiteltävässä talousarviossa esitetään sisäministeriön hallinnonalan maahanmuuton osioon valtavia sekä prosentuaalisia että euromääräisiä kustannuslisäyksiä satoja miljoonia ehkä lopulta miljardeja huomioiden eniten suomeen pyrkivien kansallisuuksien heikot työllistymistilastot tätä ei ole mahdollista nähdä investointina maamme tulevaisuuteen vaan menoeränä joka tulee kertaantumaan tulevien vuosien ja vuosikymmenten viranomais sosiaalikustannuksissa maahanmuuttoon osoitettujen varojen riittävyydellä on jo spekuloitu julkisuudessa me kaikki toki toivomme että euroopan sekä pohjolan maat saavat rajansa jatkossa valvottua ja turvapaikanhakijoiden tulva sitä kautta olisi tyrehtymässä talousarvion laadintaa ei kuitenkaan tule asettaa toivekuvien varaan rehellisiä olisimme jos myöntäisimme että tässä budjetissa olevat lukemat tuskin jäävät lopullisiksi maahanmuuton kustannuksiksi vuodelle kaksituhattakuusitoista arvoisa puhemies normien purku ja tehostaminen ovat päivän sanoja niiden pitää koskea myös turvapaikan myöntämisen käytäntöjä odotan että ennen kuin hallitus esittää seuraavassa lisätalousarviossa lisää velaksi otettavia määrärahoja vastaanottokeskuksille toimenpiteet esimerkiksi perheenyhdistämiskäytäntöjen tiukentamiseksi sekä turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvan leikkaamiseksi on käynnistetty ei vain kaavailtu vaan toteutettu uusien maiden määrittelemisellä turvallisiksi sekä kielteisen päätöksen saaneiden tehokkaammalla palautuksella tulee pyrkiä siihen että prosentuaalisesti entistä harvempi saa lopulta pysyvän oleskeluluvan se toimii tehokkaana vetovoimatekijöiden karsijana maamme osalta myös mahdollisten uusien tulijoiden suuntaan näillä sekä muilla tehostamistoimilla odotan olevan myös sen vaikutuksen että vastaanoton yksikkökustannukset pienenevät nyt budjetissa esitetyistä tällä tavoin osoitetut rahat riittävät pidemmälle ja lisää täytyy osoittaa mahdollisimman vähän eduskunnan kuuluu ajaa ensin suomalaisten

arvoisa puhemies

ja kannustinta yritysten uusiutumiseen ei tämä yritysjohtajien miehittämä ja naisittama hallitus ole osannut keksiä ellei sitten jäljelle jääneitäkin yrityksiä kannusteta muuttamaan luxemburgiin arvoisa puhemies hallitus tekee tuhojaan suomen osaamistaloudessa mutta samalla satsaa omiin valittuihin hankkeisiinsa tämä hämmästyttää että juuri oikeistohallitus palauttaa suomen seitsemänkymmentä lukulaiseen suunnitelmaohjaukseen että juuri oikeistohallitus uskoo että valtiolla on paras viisaus tulevaisuuden menestysaloista ja teknologioista eikä korkeakouluilla asiantuntijoilla ja yrityksillä itsellään markkinoinnin sijaan luotetaan valtion tukiaisiin räikeä esimerkki on se että yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta on kerätty valtion omaan poliittiseen tutkimukseen valtioneuvostolle peräti kahdeksankymmenen miljoonan euron potti tämähän oli jyrki kataisen lempilapsi jolla onkin saatu pekka himasen korvaamatonta viisautta koko rahan edestä hallitus politisoi tutkimusta sellaisella tavalla johon ei edes seitsemänkymmentä luvulla pystytty kertoessaan viime viikolla koulutuksen leikkauksista ministeri grahn laasonen hehkutti että hallitus tukee korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä uudella hankkeella jonka nimi on finland kansakunnan kohtalonkysymys eli osaamistalouden tulevaisuus on siis pelkistetty jälleen kerran pelkäksi ontoksi englanninkieliseksi iskulauseeksi challenge finland kuulostaa lähinnä uudelta tosi tv sarjalta mutta hallitukselle tiedoksi meillä on jo ollut merkittävää yhteistyötä korkeakoulujen tutkimuslaitosten ja liikeyritysten välillä strategiset huippuosaamisen keskittymät eli shokit yhdistävät tutkimusta ja liiketoimintaa monilla teknologian kärkialoilla esimerkiksi älykkäiden sähköverkkojen ohjelma voisi tuottaa merkittäviä kansainvälisiä läpimurtoja

mutta tämä hallitus lakkautti tämän pitkäjänteisen ja monialaisen yhteistyön shokit joissa tutkimus vastaa yritysten tarpeisiin ja tuotanto hakee korkeampaa tietosisältöä ja arvonlisää ne korvataan jollain challenge finlandilla josta ehkä lähivuosina kuullaan vielä lisää tai sitten ei arvoisa puhemies kilpailukyvyn ongelma on osaamistalouden ongelma viime vuosien eurooppalaisessa investointilamassa suomalaiset yritykset ovat jähmettyneet kuin peurat ajovaloihin ne eivät uskalla investoida ottaa ja uudistua tämä halvaus ei hoidu sillä että valtio pumppaa niihin lisää rahaa sekä työntekijöiden pussista että valtion vähenevistä verotuloista sillä mikään ei estä jakamasta tätä pottia edelleenkin omistajille osinkoina omistamista ei pidä ruokkia osaamista pitää ruokkia ongelma siis on että innovaatioista ei tule investointeja tekesin pääjohtaja pekka soini sanoi julkisesti että näiden leikkausten takia yli kaksisataa tuotetta jää syntymättä joka vuosi on täysin päätöntä ajatella että vähentämällä innovaatioita saadaan lisää investointeja tarvitaan molempia jos arkuus ei muutu rohkeudeksi ei auta vaikka lomarahat ja lomat poistetaan kokonaan oppositiojohtajana juha markkinoi näyttävästi miljardien eurojen kasvurahastoa kun kävin läpi julkisen talouden suunnitelmaa sieltä löytyi kolmenkymmenenviiden miljoonan tulevaisuuden satsaus se on yksi prosentti suurin piirtein siitä mitä ennen vaaleja luvattiin miksi kasvurahaston sijaan tulivat koulutusleikkaukset miksi innovaatioiden kannustamisen sijaan tuli valtiojohtoinen suunnitelmaohjaus miksi korkean jalostusarvon tilalle tulivat lomakor vausten leikkaukset miksi tulevaisuuden sijasta katsotaan menneisyyteen ja miksi peuran paniikki vain yltyy kun se pysyy yhä ajovaloissa

arvoisa puhemies

muun muassa puuttuu kuuden miljoonan euron määräraha etsivään nuorisotyöhön ja työpajoille kävi ilmi ettei valtiovarainministeri tunne nuorisotakuuta josta hallitus leikkaa kuusikymmentä miljoonaa euroa ei myöskään hänen taloudellinen oikea kätensä edustaja vartiainen nuorisotakuu tarkoittaa muutakin kuin opiskelupaikan takaamista kuten valtiovarainministeri stubb ilmeisesti luulee sen tarkoittavan tai työpaikan luomista kuten edustaja vartiainen luulee sen tarkoittavan nuorisotakuu pitää sisällään myös esimerkiksi kuntoutuspalvelut tai muut tarpeen mukaiset palvelut nuoren eteenpäin auttamiseksi nuoren elämäntilanne huomioon ottaen

ole suunnitelmataloutta sitä kutsutaan hyvinvointivaltioksi pääministeri sipilä selitti että hallituksen tarkoituksena on parantaa palveluita kuulostaa hyvältä mutta ilman resursseja esimerkiksi nuorille ei voida tarjota työ tai harjoittelupaikkoja toisin kuin edustaja jaskari väitti työllisyysrahat eivät ole tekohengitystä kun starttirahoja ei lisätä jää tuhansia työpaikkoja syntymättä ja kun palkkatukirahoja ei lisätä lisätään syrjäytymisen kustannuksia hallituksen lääkkeillä ei edes tekohengitetä vaan potilas kuolee pilkkaatte oppositiota sortumisesta suunnitelmatalouteen mutta teillä ei näytä olevan minkäänlaista suunnitelmaa työttömyyden ja syrjäytymisen vähentämiseksi tai ainakin niiden työkalut puuttuvat talousarvioesityksestä vuodelle kaksituhattakuusitoista budjettiesitys sisältää leikkauksia työpajatoimintaan sekä työllisyysmäärärahoihin kuten palkkatukeen ja työkokeiluihin koulutuspuolella leikkurissa ovat aivan kaikki koulutusasteet ja niiden lisäksi muun muassa oppisopimuskoulutus ja nuorten aikuisten osaamisohjelma hallitus sanoo ettei meillä ole varaa jättää tulevaisuuteen velkaa teillä on näköjään kuitenkin varaa kasvattaa hyvinvointivelkaa ja toistaa yhdeksänkymmentä luvun virheet jäljet pelottavat arvoisa puhemies olemme tänään taas saaneet useita esimerkkejä hallituksen esitysten luokattoman huonosta valmistelusta jota olemme saaneet todistaa keväästä lähtien tällä viikolla on ilmennyt muun muassa että hallitus ei tunne lomarahoja koskevaa lainsäädäntöä tänään on ilmennyt ettei hallitus tunne nuorisotakuuta koskevaa lainsäädäntöä nuorisolakia ja epäilen tunteeko hallitus esimerkiksi lakia yleisestä asumistuesta tai eläkkeensaajien asumistuesta ja ennakoin että tämän esityksen läpiviemisessä tulee olemaan vielä isoja ongelmia voin mainita niistä esimerkiksi sen että eläkkeensaajat eivät ole mikään yhtenäinen ryhmä jolta olisi helppo leikata yksinkertaisella leikkurilla saman verran eläkkeensaajiin kuuluu muun muassa vammaisena syntyneitä henkilöitä mielenterveyssyistä eläkkeelle nuorena jääneitä henkilöitä hyvin ikääntyneitä henkilöitä epäilen vahvasti voidaanko tähän hyvin heterogeeniseen joukkoon soveltaa samaa leikkuria en usko että voidaan mutta jos hallitus aikoo toimeenpanna asumistuen leikkaamisen kuudellakymmenellä eurolla kaikilta asumistukea saavilta eläkkeensaajilta toivon sydämestäni että kun eläkkeensaajan asumistuki lakkautetaan niin näitä henkilöitä tulee koskemaan se sama muutaman sadan euron suojaosa joka nyt on yleisessä asumistuessa me vihreät olemme useissa hallitusneuvotteluissa ajaneet sitä että myös eläkkeellä olevat henkilöt saisivat jaksamisensa mukaan ansaita jonkin verran työtuloja ilman että se pudottaisi heitä kokonaan eläkkeen ulkopuolelle kun tietty tietty tuloraja tulee vastaan esimerkiksi ollut kysymys jossa emme ole saaneet oikeistopuolueiden tukea on suuri suuri parannus kaikkein pienituloisimpien eläkkeensaajien asemaan jos myös he saavat tämän muutaman sadan euron suojaosan mutta kiinnostuksella odotan tätäkin hallituksen esityksen käsittelyä
arvoisat edustajat teknisistä syistä pyydetyt puheenvuorot poistuivat tuolta näyttötaululta mutta niitä palautetaan sinne siinä järjestyksessä kuin ne

arvoisa herra puhemies

tässä salissa on keskustelun pohjalta kaksi yksimielisyyttä toinen on se että suomen talous on huonossa kunnossa ja toinen on se että työllisyyttä nostamalla vain meidän viennin mahdollisuuksia parantamalla me pystymme nostamaan suomen tästä lamasta mutta siitä ei ole yksimielisyyttä mitkä ovat syyt mikä on analyysi ja ennen muuta mitkä ovat sitä kautta oikeat lääkkeet suomen nostamiseen lamasta arvoisa puhemies huomenna käymme tarkemmin keskustelua hallituksen palkkaleikkauspaketista mutta sen vaikutukset meidän työllisyyteen ja talouteen ovat suoraan heikentäviä meidän

talous rakentuu viennistä ja kuten esimerkiksi tänään keskustaa lähellä oleva pellervon taloustutkimus on todennut vienti vetää mutta kotimainen kysyntä on vaimeaa ja työttömyys paisuu palkkaleikkaukset kotimaisen kysynnän leikkaaminen entisestään pahentavat meidän työttömyystilannetta erityisesti siitä kärsivät pienet yrittäjät jotka tarjoavat palveluita kun ihmiset käyttävät käteen jääviä tulojaan asumiseen vuokraan tai asuntolainan lyhentämiseen sähköön ruokaan lääkkeisiin välttämättömyyksiin käytetään ensin ja on aivan selvää että silloin karsitaan kaikesta muusta ja se muu on juuri se mikä työllistää markkinoilla arvoisa puhemies hallituksen linja on kova olisi ollut suotavaa erityisesti vielä ennen vaaleja vaaleja työläisiä ja työmiestä ja työnaista puolustaneiden perussuomalaisten ministerit olisivat olleet puolustamassa tätä linjaa jossa leikataan nimenomaan pienituloisilta ja leikataan työssäkäyviltä

tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia suomi pärjää vain korkeasti koulutetulla väestöllä suomi pärjää vain sillä että meillä on meillä on tutkimusta tuotekehittelyä entistä pidemmälle jalostettavia tuotteita joita viedään eteenpäin arvoisa puhemies puutun muutamaan yksityiskohtaan ensimmäinen kysymys on se että eurooppaan ja suomeen tulee eniten turvapaikanhakijoita sitten toisen maailmansodan he tulevat nimenomaan sotaa käyvistä maista ja sotien runtelemista maista näiden ihmisten maahantuloa vastustavista vastustavista monet sanovat että apu olisi tehokkainta paikan päällä näin varmasti on miksi siis kehitysapuun tehdään historiallisen suuri yli kolmensadan miljoonan aikaa sanoa että autetaan ihmisiä siellä missä on hätä etteivät he tule tänne ja samaan aikaan leikata nimenomaan niistä rahoista joilla yritetään auttaa hädänalaisia ihmisiä toinen hyvin dramaattinen kysymys on ykn ympäristöohjelman unepin leikkaukset niillä hallitus lopettaa nimenomaan ilmastonmuutoksen vastaisen työn ilmastonmuutos on tulevaisuudessa isoimpia asioita jotka lisäävät köyhyyttä sekasortoa ja sitä kautta pakolaisuutta arvoisa puhemies nostan vielä toisen asian esille kun puhutaan siitä että valtion tulot eivät riitä niin harmaa talous ja veroparatiisien hyväksikäyttö syö miljardeilla euroilla joka ikinen vuosi meidän verotulojamme mikään hyvinvointivaltio ei kestä sitä jos kaikkein parhaiten pärjäävät yritykset tai yksilöt eivät maksa veroja mitä tekee

harmaan talouden torjunnasta yhdeksänkymmentäyhdeksän poliisia viime hallitus otti harmaan talouden vastaisen toiminnan kärkihankkeeksi ja lisäsi sinne määrärahoja sen sijaan halutaan armahtaa ne jotka ovat tehneet verorikoksia piilotelleet varojaan veroparatiiseihin nyt he välttyvät rikosvastuusta kun vain kertovat ja myöntävät tehneensä tehneensä rikoksia tällä linjalla suomi ei nouse

suomi on rakentanut menestyksensä osaamisellaan tämän vuoksi on äärimmäisen vaikeaa ymmärtää miksi hallitus on lähtenyt kohdistamaan niin voimakkaita leikkauksia kaikkiin koulutusasteisiin aina varhaiskasvatuksesta alkaen yliopistoihin saakka säästöjä lapsiin kohdistamalla emme saa maamme taloutta raiteilleen päinvastoin jatkamalla panostamista tasa arvoiseen koulutukseen joka tarjoaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille ja jatkamalla panostuksia tutkimukseen ja innovaatioihin voimme työtä tehden nousta taantumasta lapsemme ja nuoremme tarvitsevat tulevaisuudenuskoa niin kuin tässä muun muassa meidän valtiovarainministerimme on heidän on saatava tuntea että heitä tarvitaan he ovat hyödyksi maallemme ja että me haluamme panostaa siihen että he saisivat parhaat mahdolliset edellytykset hallituksen nyt ajamat säästöesitykset uhkaavat johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja pidemmän päälle tietopohjan kapenemiseen koulutusleikkauksillaan hallitus sahaa meitä kannattelevaa oksaa tämä ei ole vastuullista politiikkaa

arvoisa puhemies me tiedämme myös että suurimpia rakenteellisia ongelmiamme esimerkiksi hyvään naapuriimme ruotsiin verrattuna on se että emme jaksa työelämässä yhtä pitkään nyt saamme eläkeikää nostavan eläkeuudistuksen mutta samalla tiedämme myös tuolloin tarvittavan panostuksia jotta ihmiset jaksaisivat työelämässä valitettavasti hallitus valitsee myös tässä väärän tien kun se poistaa kokonaan tarveharkintaisen kuntoutuksen tuen joka on runsaat kaksikymmentä miljoonaa euroa toisin sanoen puheet ja teot eivät käy käsi kädessä nyt on vaarana että henkilöt joilla on pitkä työura takanaan ja jotka ovat kuntoutuksen avulla jaksaneet tehdä töitä pitempään tulevat aikaisemmin työkyvyttömiksi näin emme lisää työhyvinvointia ja vahvista yksilöitä jaksamaan työelämässä pidempään

arvoisa

toteuttaa hyvin pitkälti hallitusohjelman tavoitteita talousarvioesityksen merkittävin strateginen linjavirhe on seuraava se leikkaa kotimaista ostovoimaa merkittävästi useaksi vuodeksi eteenpäin tämä taas hidastaa kotimaisia investointeja entisestään ja tämä taas lisää työttömyyttä näin tehdessään hallitus luo epävarmuuden ilmapiiriä ja jännitteitä tulevaisuuteen koska pelko oman työn säilymisestä lisääntyy esityksen merkillisin osa koulutuksesta ja tutkimuksesta leikkaaminen joka johtaa siihen että suomi ajautuu koulutuksessa ja tieteessä laadullisesti taaksepäin tämä saattaa johtaa merkittävään aivopääoman siirtymiseen ulkomaille siihen meillä ei ole varaa esitys myös heikentää sosiaalisesti ja yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisuutta toisin sanoen lisää eriarvoisuutta esityksen vahvuuksia ovat sen yrittäjyyttä kannustava ote ja normien purkuun tähtäävät tavoitteet sekä omaishoitoon panostaminen arvoisa herra puhemies hallituksen esityksen toinen kummallisuus on se että se toteuttaa säästöjä sellaisista kohteista jotka tulevat varmuudella lisäämään menoja säästöjen sijaan hallitus toteuttaa lähes kirjaimellisesti yhdeksänkymmentä luvun laman virheet ne joista kaikki olemme sitä mieltä että ne olivat suomen poliittisen historian virheellisimpiä päätöksiä joiden laskua maksamme vieläkin hallituksen esityksen vaikutukset pienituloisiin yksinhuoltajiin sairauseläkkeellä oleviin ja vanhuksiin ovat yksinomaan kurjistavia ja kohtuuttomia asiakasmaksujen korotukset asumistuen leikkaukset päivähoidon ja kerhotoiminnan leikkaukset kohdistuvat voimakkaimmin pienituloisiin ja perheisiin kaiken lisäksi kuntien valtionosuuksiin ei tehdä indeksikorotuksia mikä tulee myös näkymään kuntien palveluiden heikkenemisenä hallitus jäädyttää useimmat indeksit johtaa siihen että kuilu tulojen ja elinkustannusten välillä tulee kasvamaan ja sekin tulee heikentämään ostovoimaa yksi erittäin suuri kummallisuus tässä esityksessä on kehitysyhteistyöstä leikkaaminen tämä nimenomaan suomalaisiin järjestöihin kohdistuva leikkaus on laadultaan sellainen että se tulee ajamaan alas kymmenien vuosien aikana kehitetyn rakennetun menestyksekkään kehitysyhteistyön tästä voitaisiin päästä yli kehitysyhteistyön leikkausten uudelleenkohdentamisella toivon että näin tapahtuisi arvoisa herra puhemies ymmärrämme hallituksen pyrkimyksen tasapainottaa valtiontalous ja saada kansantalous nousuun ymmärrämme senkin että koulutuksen viedessä niin suuren osuuden julkisista menoista on on ollut pakko etsiä säästöjä myös sieltä toisen asteen uudistus on välttämätön ja se on kiireisesti toteutettava hallitus on esityksessään kuitenkin kohtuuttoman kova ja osin ristiriitainen kun hallituksen pyrkimys on saada suomi nousuun innovaatioiden kautta niin leikkaukset tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan ovat pahasti ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa suomen akatemian tutkimushankevaltuuksia vähennetään kymmenellä miljoonalla eurolla ja tekesiltä ja tekesin shokeilta näiltä huippuosaamiskeskuksilta

säästöt vähittäin kasvavat vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista mennessä jopa

euroon tekesin säästöt iskevät myös valtion aiemmin aiemmin omistaman teknologian tutkimuskeskus vttn toiminnan vähentyneinä tilauksina kun vtt vähensi viime vuonna kolmesataakaksikymmentäkolme ihmistä kohdistuivatko vähennykset hallintoon monet viestit kertovat että nimenomaan vähennettiin tutkimuspalveluista kristillisdemokraatit tulevat tekemään oman vaihtoehtobudjetin jossa esitämme tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaan lisärahoitusta

arvoisa herra puhemies kertoisinko köyhyyden vai sen kaiken rikkauden kysytään laulussa herra puhemies kun eduskunta käsittelee suomen ta loutta ja talousarviota niin näkökulma voi olla hyvin monenlainen joko niistä puutteista joita suomessa on tarvittavista talouspoliittisista toimenpiteistä tai kenties vain siitä hyvästäkin mitä suomesta löytyy ja sitähän löytyy varsin paljon kuinka säilytämme sitä hyvää kuinka pystymme parantamaan tulevaisuutta mitkä ovat ne toimenpiteet millä mennään eteenpäin nämä ovat oikeita kysymyksiä kaikki oppositio näkee ne omalla laillaan ehkä hallituspuolueista nähdään se myös omalla laillaan mutta toivottavasti eduskunnan tavoite on kuitenkin yhteinen kuinka suomi saadaan kuntoon kuinka me pärjäämme myös tulevina vuosina on ymmärrettävää että osa talousasiantuntijoista ja luonnollisesti oppositio haastavat pääministeri juha sipilän hallituksen talouspoliittisen linjan faktat ja talouden iso kuva on pidettävä kuitenkin kaiken aikaa mielessä valtio ja kunnat velkaantuvat rajusti vuodesta toiseen nyt jo seitsemättä vuotta talous kyntää taantumassa vienti ei vedä ja työttömyys kasvaa nyt ei ole todellakaan kysymys enää suhdanteista suomi on pysyvästi velkaantumisen tiellä tällaista perintöä ei voida jättää seuraaville sukupolville talousuudistusten läpivieminen on välttämätöntä päätökset luovat kestävää pohjaa tulevaisuudelle ja hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuudelle ei yksittäinen kotitalouskaan voi velkaantua jatkuvasti siksi talouden kääntäminen kestävälle pohjalle on lopuksi kaikkien etu hallitus muutti omaa kilpailukykyesitystään niin että lomarahojen kolmenkymmenen prosentin leik kaus korvaa sunnuntai ja ylityölisiin puuttumisen tämä on parempi ja reilumpi keino mikä osoittaa hallitukselta suurta luovuutta kun lomarahoista säädetään lailla jolloin ne kuuluvat myös hallituksen ja eduskunnan niin sanottuun työkalupakkiin kun on sanottu että hallitus ei kuuntele tässä on hyvä esimerkki siitä että hallitus on kuunnellut puhutaanko nyt sitten kätilöistä vuorotyötä tekevistä joka tapauksessa yhtä samaa minusta on hienoa että hallitukselta löytyy myös joustavuutta mitä pääministeri on osaltaan hyvin monessa otteessa myös halunnut viestittää työmarkkinajärjestöille siellä se myös tiedetään herra puhemies työn teettämisen kustannusten alentaminen loppujen lopuksi lisää työllisyyttä parantaa yritysten mahdollisuutta työllistää se näkyy hyvin helposti kaikissa niissä paikoissa missä ylipäätänsäkin tehdään työtä ja luodaan työllisyyttä tämä pitää ymmärtää näinpäin eikä ajatella niinpäin että toimenpiteillä heikennettäisiin työllistämismahdollisuuksia hallituksen tavoitteena on työllisyyden parantaminen ja toivottavasti me kaikki voimme tuon nähdä koska se on todellakin se tavoite mihinkä pyritään maailma muuttuu vauhdilla suomalainen työ kohtaa entistä kovempaa kansainvälistä kilpailua työmarkkinajärjestelmän ja ay liikkeen on nyt herättävä tähän muutokseen reagointia ja ja päätöksiä on tapahduttava ripeämmin kuin menneessä maailmassa kun valuutan devalvointi ei ole enää käytettävissä on työmarkkinoiden joustettava entistä enemmän ja ketterämmin näinhän se tapahtui devalvoinninkin kautta mutta päätöksentekijäryhmä oli paljon pienempi sopeutusten ja säästöjen rinnalle on luotava uutta tulevaisuutta ja kasvua ansiotuloverotuksen keventäminen pieni ja keskituloisilta turvaa ostovoimaa ja kotimaista kysyntää sipilän hallitus on lanseerannut kärkihankkeet jotka uudistavat suomen ja luovat kasvun eväitä varsinkin biotaloudesta on löydettävissä uutta kasvua ja vientituotteita koko suomessa tie ja rataväylien korjausvelan vähentäminen ja biotalousinvestoinnit laittavat samalla maakuntiemme tiestöä kuntoon kuten äänekosken uuden biotuotetehtaan syntyminen jo nyt osoittaa herra puhemies pääministeri sipilä on osoittanut erinomaista johtajuutta suomen pelastamisessa hallituksen johtotroikka on löytänyt nopeassa tahdissa yhteistyön sävelen toivottavasti samaa viisautta löytyy kaikilta suomalaisilta ja ennen kaikkea etujärjestöiltä joiden pitää nähdä jäsenkuntaansa pidemmälle ja aina ensi vuosikymmenelle saakka hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuuden turvaamisessa

arvoisa puhemies oikeastaan tässä edustaja rydmanin puheenvuorossa näkyi se ajattelun ero mikä hallituksella ja sosialidemokraateilla on

olipa kyse sitten talouspolitiikasta tai maahanmuuttopolitiikasta maahanmuutto ei ole pelkästään kustannus se voidaan kääntää voitoksi muutaman vuoden päästä jos katsomme vaikkapa ruotsin esimerkkiä niin se osoittaa sen että ruotsi on voittanut maahanmuutolla ihan silkkoja euroja silloin on tietenkin kyse siitä miten eheä yhteiskunta on miten meidän sosiaalipolitiikkamme ja työvoimapolitiikkamme toimii ja onnistuu työllistämään ihmisiä mutta itse asiassa se suurin talouspoliittinen ero hallituksen ja sosialidemokraattien välillä näyttää olevan se että hallitus panostaa tällä hetkellä yksinomaan nopeaan hintakilpailukykyyn sosialidemokraatit kyllä tunnustavat maltillisten palkkaratkaisujen tarpeen mutta näkevät että yksin toimi vaan tuossa rinnalla tarvitaan panostusta tuottavuuteen tuotekehitykseen innovaatioihin ja uusiin ideoihin alakohtaisia ratkaisuja koska ongelmatkin eri aloilla ovat erilaisia nyt tuota osaamispilaria ollaan leikkaamassa rajulla kädellä koska koulutusleikkaukset ovat niin suuria ajatellaan vaikkapa venäjän pakotepolitiikan alla toimivaa yritystä sitä ei auta hintakilpailukyky se tarvitsee uusia markkinoita tai ajatellaanpa vaikka vanhentuneita tuotteita myyvää yritystä sitä ei auta hintakilpailukyky se tarvitsee luovuutta ja uusia innovaatioita pääministeri sipilä sanoi tänään debatissa että nyt pitää tehdä vähemmällä enemmän kyllä olen täsmälleen samaa mieltä mutta ikävä kyllä suomalaisten nuorten kohdalla syntyy tilanne jossa tyhjästä on paha nyhjästä nuorisotakuun idea on ehkäistä nuorten syrjäytymistä pitää työttömät nuoret kiinni tekemisen syrjässä ja ehkäistä pitkittyvää työttömyyttä edellisen laman aikana yhdeksänkymmentä luvun alussa syntyi ikäluokka jonka työllisyysaste jäi pysyvästi alhaisemmaksi kuin muiden taustalla oli yksi selittävä tekijä liian pitkä työttömyys nyt hallitus sanoo kehittävänsä nuorisotakuuta mutta se ei itsekään näytä uskovan oman kehitystyönsä tuloksiin koska se on kirjannut budjettiin että nuorten työttömyysjaksot pitenevät yli kolmen kuukauden ennustetaan valuvan jatkossa enemmän nuoria kuin nyt tavoite kasvaa kymmenestä kymmenestä prosentista kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin nuorista ja tämä ei todellakaan ole positiivinen tavoite syrjäytymisen ehkäisy on vaikeaa aina ei tiedetä kuka selviää ilman apua ja kuka tarvitsee tehostettuja toimia mutta etsivä nuorisotyö on kuitenkin ollut hyvin osumatarkka väline se on ottanut kopin noin kahdestakymmenestätuhannesta nuoresta ja viidelletoistatuhannelle heistä on rakennettu jatkopolku yhteiskunnalliseen osallisuuteen koska oli selvästi näkyvissä että nuo nuoret eivät yksin selviä valtiovarainministeri stubb sanoi että ostovoima muodostuu työstä ja palkasta kyllä olen jälleen samaa mieltä sanssi kortti on nuoren työllistymiseksi tehty tuki nuorelle työttömälle mutta samalla se on myös tuki työnantajalle nyt hallitus maksaa mieluummin tuon seitsemänsataa euroa nuorelle kehyksen ulkopuolelta jotta nuori ei tee töitä tai on passiivisesti kotona mutta hallitus ei ole valmis panostamaan työvoimapolitiikkaan kehyksen sisäpuolelle tuota samaa summaa jotta nuori pääsisi sanssi kortilla töihin molemmissa ratkaisuissa valtion rahaa kuluu yhtä paljon aktiivisemmassa vaihtoehdossa nuori tekee työtä ja työnantaja saa työntekijän ja maksaa työn tuen lisäksi palkkaa yhteiskunta saa palautuksena osaavamman nuoren ja enemmän palautuvia verotuloja arvoisa puhemies yksi syrjäytynyt nuori maksaa elämänkaarensa aikana yli miljoona euroa jos sanssi kortilla onnistuttaisiin ehkäisemään yhden nuoren niin yli kaksisataakolmekymmentä sanssi korttia saisi valua hukkaan ja silti olisimme taloudellisesti voiton puolella puhumattakaan inhimillisestä ratkaisusta velkaa hallitaan useammalla välineellä mutta kaikkein viisainta on ehkäistä tulevaisuuden kustannuksia

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies vain osaamisella voimme pärjätä niin eri alueet maamme sisällä kuin suomi kansainvälisessä kilpailussa heikentämällä korkeakoulutuksen mahdollisuuksia maakunnissa hallitus heikentää maakuntien elinvoimaa ja pärjäämismahdollisuuksia osaamisen lisäksi hyvät yhteydet takaavat maakuntien elinvoiman onkin käsittämätöntä että hallitus ja vieläpä keskustalaisen liikenneministerin johdolla ajaa alas maakuntien junaliikenteen katkaisemalla poikittaisliikenteen lopettamalla useita pysäkkejä vähentämällä vuoroja ja lakkauttamalla maakuntien sisäisiä yhteyksiä

katsoa myös karttaa sen sijaan on kysyttävä missä hallituksen laskin oli siinä vaiheessa siinä vaiheessa kun se vähensi harmaan talouden torjuntaan suunnattua rahaa harmaan talouden torjuntaan sijoitetut rahat ovat tulleet moninkertaisena takaisin tähän työhön tulee satsata edelleen sillä ongelma ei ole vähentynyt vaan pikemminkin päinvastoin

arvoisa puhemies hallituksen esittämät leikkaukset eivät kohdistu tasapuolisesti tasapuolisesti kaikkiin suomalaisiin talouden tasapainottamistalkoissa suhteellisesti suuremman vastuun joutuvat kantamaan ne jotka ovat jo ennestään heikoilla leikkuri käy niin työttömien työkyvyttömien eläkeläisten sairaiden kuin opiskelijoiden kukkarolla vaikka hallitus edelleen pakenee pakko leikata vaikkei taho mantran taakse niin vaihtoehtoja talouden tasapainottamiseen on arvoisa puhemies vihreiden budjettivaihtoehdossa ei leikata tulevaisuudesta kaikki ensi vuoteen kohdistetut koulutusleikkaukset voidaan perua kilometrikorvausten ylisuuresta osasta nipistämällä näin voimme varmistaa kilpailukykyisen koulutuksen ja osaamisen jatkossakin ja turvata lastemme ja nuortemme tulevaisuuden reilu taakanjako ei perustu vapaaehtoisuuteen vaan verotukseen vihreä veropolitiikka kaventaa tuloeroja ja vähentää köyhyyttä me nostaisimme kunnallisverotuksen perusvähennystä mikä helpottaisi pelkkien tukien ja eläkkeiden varassa eläviä joita pienten palkkatulojen veronkevennys ei koske näin varmistamme ettei kotimainen kysyntä heikkene entisestään tämän me rahoittaisimme kiristämällä listaamattomien yritysten osinkoja sekä lisäämällä pääomatulojen progressiota arvoisa puhemies työllisyysasteen nosto on yhteinen tavoitteemme meidän pitää lisätä ihmisten osallistumista työelämään sosiaaliturvajärjestelmämme

vaatii uudistusta siksi perustulokokeilu perustulokokeilu on tervetullut työn vastaanottamisen tulee aina olla kannattavaa vaikka kyseessä olisi pienikin pätkä vihreät loisi uutta työtä energiavallankumouksella hajautetut uusiutuvat energiaratkaisut tuovat työpaikkoja pienyrittäjyyden vahvistaminen työllistämisen työllistämisen tukeminen ja yrittäjien perusturvasta huolehtiminen ovat avainasemassa uusia työpaikkoja synnytettäessä satsaamalla tulevaisuuden kasvualoihin kuten energiatehokkuuteen puhtaaseen teknologiaan digitalisaatioon ja hoivateknologiaan pääsemme mukaan kasvaville globaaleille vientimarkkinoille hyvät ystävät vaihtoehtoja on kysymys kuuluukin onko hallituksella kanttia muuttaa kurssia ja tarttua niihin

arvoisa herra puhemies helsingin sanomat julkaisi toukokuun lopulla artikkelin hallitusohjelman vaikutuksista otsikolla vanhus hävisi palkansaaja voitti nyt syksyllä kun hallitus on julkaissut erityisesti pienipalkkaisia vuorotyöntekijöitä kurittavan pakkolakiohjelmansa voidaan palkansaajan voitosta olla montaa mieltä sen sijaan otsikon toinen puoli pitää edelleen surullisen hyvin paikkansa iäkkäät ihmiset ovat hallituksen kurjistavan leikkauspolitiikan suurimmat kärsijät eläkeläisten asumistukijärjestelmän lakkauttaminen ja eläkeläisten siirtyminen yleisen asumistuen piiriin on suuri muutos joka iskee ikäihmisten lisäksi kaiken ikäisiin eläkeläisiin alkuperäisen leikkauksen perusteella kela laski että tuki pienenee yli sata euroa kuukaudessa lähes neljännekseltä sen saajista ja viidelläkymmenellä viiva sadalla eurolla kuukaudessa yli viidennekseltä erityisesti tästä leikkauksesta on tullut valtavasti palautetta ja pienituloisten eläkeläisten hätä on todella käsin kosketeltavaa ilmeisesti tästä johtuen hallitus lupasi lieventää leikkauksien vaikutusta kolmanneksella eilen saatujen tietojen mukaan hallitus kaavailee kattoa tämän asumistuen leikkaukselle tässäkin tapauksessa leikkaus voi silti olla kymmeniä euroja kuukaudessa tämä on suuri summa pienituloisille eläkeläisille minä ymmärrän että täällä ei ymmärretä kuinka paljon voivat kymmenet eurot pienissä tuloissa olla sitä paitsi luvattu takuueläkkeen korotus noin kaksikymmentäkolme euroa kuussa ei riitä avuksi ja se kohdentuu vain todella pieneen osaan köyhyysrajan alapuolella elävistä eläkkeensaajista myös sairastuminen kallistuu kuten olemme viime viikkoina saaneet kuulla hallitus kaavailee tulevaisuudessa työntekijöille ensimmäisen sairauspäivän palkattomuutta ja seuraavilta päiviltä aina yhdeksänteen päivään asti maksettaisiin vain kahdeksankymmentä prosenttia palkasta tähän keskustelun alla olevaan budjettiesitykseen sisältyy kuitenkin merkittäviä leikkauksia ja korotuksia sairausvakuutuksen osalta hallitus leikkaa matkakorvauksista sekä lääkäri ja hammaslääkärikustannuksista maksettavista tuista lääkekustannuksia leikataan ottamalla käyttöön omavastuu ja korottamalla lääkkeiden peruskorvausta neljäänkymmeneen prosenttiin lisäksi keliakiaa sairastavien ruokavaliokorvaus lakkautetaan ja se vasta huono leikkauskohde onkin mitään arviota siitä kuinka paljon keliakiaa sairastavat kuormittaisivat tämän jälkeen perusterveydenhuoltoa ei ole olemassa olettamus on että he noudattavat ruokavaliotaan on ainoa keino pitää heidän sairautensa kurissa vaikka ruokavaliokorvaus poistetaan kokonaan sosiaali ja terveyspalveluiden taksoja ollaan nostamassa tämä huonontaa palveluiden saatavuutta vaikka sote uudistuksen tulisi nämä palvelut turvata on myös suuri vaara että pienituloisimmat eivät enää käytä näitä palveluita ja sosiaali ja terveysongelmat kasaantuvat entistä enemmän tietylle kansanosalle arvoisa puhemies tässäkin salissa on moneen kertaan todettu että tämä hallitus leikkaa pienituloisilta eläkeläisiltä ja paljon sairastavilta sekä koululaisilta opiskelijoilta ja lapsiperheiltä talousarvioesitystä lukiessa tämän asian voi kuka tahansa todella havaita vasemmistoliitto toi jo ennen vaaleja esiin hyvinvointivelan jota olemme kutsuneet myös suomen todelliseksi kestävyysvajeeksi valtionvelan kasvamisella pelottelun sijaan meidän tulisi kysyä itseltämme onko meillä varaa jatkuvasti heikentää sosiaali ja terveyspalveluita koulutuksen ja ikäihmisten asemaa tässä salissa jatkuvasti mietitään millaisen velan me jätämme lapsillemme ja lapsenlapsillemme me puhumme vain rahasta mutta voiko kaikkea mitata rahassa nämä leikkaukset kasvattavat kohtuuttomasti hyvinvointivelkaa ja sitä velkaa meidän on vaikea maksaa koskaan takaisin millaisen suomen haluamme jättää lapsillemme todellisen hyvinvointivaltion jossa heikommassa asemassa olevia autetaan vai hitusen vähemmän velkaantuneen maan jossa palvelut on romutettu ja vain vahvimmat ja varakkaimmat pärjäävät

arvoisa herra puhemies edustaja tanus kiinnitti kahteenkin tärkeään asiaan huomiota puutun tähän ensimmäiseen suomen veteraaniliittojen valtuuskunta todellakin luovutti tänään eduskuntaryhmille omat näkemyksensä ensi vuoden talousarvioon liittyen ja tässä yhteydessä tämä sotainvalidien tilanne juuri kymmenen prosentin haitta asteen sotainvalidien kohdalta on asia johonka tulee kiinnittää huomiota siinähän on tapaus jossa sitten nuo kymmenen prosentin haitta asteen omaavat invalidit jäävät näiden kotiin tuotavien palveluiden ulkopuolelle ja tämä on tietty valuvika tässä asiassa joka joka tulee korjata valtiovarainvaliokunnan

vielä vastauspuheenvuoro edustaja tolppanen
arvoisa puhemies täytyy todellakin sanoa että nyt tartuttiin sellaiseen asiaan ja uskallettiin sanoa se täällä ääneen mikä on erittäin tärkeä ja pitää uskaltaa ottaa esille elikkä siihen millä tavalla kristittyjä vainotaan tänä päivänä meidän on syytä aukaista silmät ja katsoa mitä tässä maassa tapahtuu ja mitä tapahtuu niidenkin ihmisten toimesta jotka tällä hetkellä tähän maahan tulevat ja mitä sillä suunnalla tapahtuu suomalaisten olisi varmasti auttaa sellaisia ihmisiä kun tuolla maailmalla on niin paljon ihmisiä joita pitää auttaa auttaa joilla jotkin asiat ovat samanlaisen samanlaisen ajatusmaailman takana joilla kulttuuri on jossakin asiassa samanlainen sen takia on ihan hyvä käsitellä myöskin tätä asiaa täällä meidän on valitettavasti tehtävä valintoja siinä keitä me autamme ja kuinka paljon autamme kuulimme tänään että hallitus haluaa auttaa viittätoistatuhatta siihen on rahat varattu tämän päivän tieto on että seitsemäntoistatuhatta on tullut missä vaiheessa vedetään viiva ja mihin se vedetään

arvoisa herra puhemies

juuri sen takia että siinä on kyse meidän lastemme ja lastenlapsiemme tulevaisuudesta jätämmekö entistä suuremman velkataakan heidän maksettavakseen ja entistä korkeamman veroasteen maksettavakseen hallituksen linja on mielestäni johdonmukainen ja kannatettava se koostuu kolmesta kokonaisuudesta maltillisista määrätietoisista sopeuttamistoimista se merkitsee valitettavasti sitä että jokainen suomalainen joutuu tavalla tai toisella osallistumaan tähän tähän talouden sopeuttamiseen ja tietysti ne suhteessa enemmän jotka enemmän ovat saaneetkin näitä tulonsiirtoja ja muita tämä on valitettava tosiasia mutta välttämätön toimenpide ensimmäinen tärkeä asia on toteuttaa rakenneuudistukset joista isoin on tämä sote uudistus siinähän on tavoitteeksi asetettu kahden miljardin euron kustannusten kasvua hillitsevä tavoite toinen tärkeä asia on kuntien tehtävien karsiminen ja sopeuttaminen näihin taloudellisiin voimavaroihin on hyvä että tällä hallituksella ei ole edellisen hallituksen tavoin ohjelmassa mitään ylhäältä päin saneltuja kuntakarttoja tai erilaisia selvityksiä jotka ovat vieneet erittäin paljon kuntapäättäjien ja virkamiesten voimia kolmas mielestäni huomiota liian vähän saanut kokonaisuus on kasvua vauhdittavat kärkihankkeet täällä on on niitä vähätelty mutta kyse on monessa tapauksessa muutosrahasta jolla voidaan aikaansaada uutta toimeliaisuutta ja ja uudistuksia erilaisiin voi sanoa rakenteisiin jotka kaipaavatkin tuulettamista suurin panostus tullaan kohdentamaan liikennesektorille yhteensä kuudensadan miljoonan euron panostus joka merkitsee sitä että korjausvelkaa ja velan kasvua pystytään nyt ottamaan kiinni tässä mielestäni on tärkeää että että tätä resurssia ohjataan myöskin maaseutu suomeen sen takia että tämä kytkeytyy hyvin vahvasti biotalouden voimavarojen hyödyntämiseen joka on suomen talouden nousun kannalta äärettömän keskeinen asia oli hyvä että tässä hallituksen linjauksessa on myöskin huomioitu maataloutta sillä tavalla että maatalouden kehittämisrahastoon sijoitetaan miljoonan euron pääomittaminen joka tarkoittaa sitä että ne sukupolvenvaihdokset ja investoinnit joita maataloudessa on voidaan toteuttaa edellisen hallituksen aikanahan tätä makeraa ajettiin nopeasti ja voimakkaasti alas tärkeää on myöskin että byrokratian karsiminen ja erilaisten normien ja säädösten ajantasaistaminen ohentaminen saatetaan päätökseen koska tähän liittyy kansalaisten kannalta yrittäjien kannalta ja viljelijöitten kannalta paljon sellaista joka tuo myöskin henkistä kuormaa se työllistää organisaatioita ja

heikentää yrittämisen esteitä veropolitiikasta haluan sanoa sen että että tämä veropolitiikan linja on mielestäni oikeudenmukainen työn työn verotusta kevennetään työtulovähennyksellä neljäsataaviisikymmentä miljoonaa euroa joka painottuu pieni ja keskituloisiin sitten tämä solidaarisuusveron alarajan laskeminen tuo myöskin oikeudenmukaisuutta ja ja hyväksyttävyyttä on selvää että että kun elämme tässä taloudellisessa tilanteessa niin niin lisäpanostukset ovat kohtuullisen vaatimattomia mutta haluan nostaa esille kuitenkin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden resurssit joita molempia lisätään viidelläkymmenellä miljoonalla eurolla ja sitten takuueläkkeen nostamisen kahdellakymmenelläkolmella eurolla myöskin nämä omaishoitoon ja lapsiperheitten asioihin liittyvät

kasvavaksi metsäpääomaksi tämä tämä linjaus on sillä tavalla merkittävä että se pudottaa pohjan pois vihreitten biotalouspuheilta koska jos tärkein raaka aine suljetaan pois lisäkäytöstä niin silloinhan pohja on pois ihmettelen kyllä puheenjohtaja niinistöä kun hän sanoi että bulkkitavaraa tuotetaan äänekosken biotehdas on maailman nykyaikaisin tehdas jossa kaikki hyödynnetään mitä puusta on saatavilla tässä mielessä se on loistava esimerkki meille myöskin tulevaisuuden mahdollisuuksista

tahallaan ymmärsi väärin kysymyshän ei ole siitä etteikö puuta saisi käyttää vaan siitä miten sitä käytetään tehdäänkö siitä sitä samaa mitä ennenkin vai käytetäänkö uusia mahdollisuuksia uusia materiaaleja lääkkeitä biomuoveja ja niin edespäin ja siihen miten sitä käytetään liittyy tietysti myöskin se mitä muuta niille metsille tehdään kuin hakataan on hyvin huolestuttavaa ja myöskin suomen maineen kannalta huono asia jos samanaikaisesti ympäristönsuojelun rahat leikataan puoleen se huonontaa meidän mahdollisuuksiamme käyttää metsiä sellaisella tavalla että luonnon monimuotoisuuden tarpeet ja talouden tarpeet sovitetaan yhteen tässä on suomen maine vaarantunut aika monessa asiassa jo ennestään ja olisi todella toivottavaa että emme tässä asiassa tärvelisi mainettamme

vihreitten ryhmäpuheenvuorossa sanottiin selkeästi että vihreät vastustavat puun käytön lisäämistä viidellätoista miljoonalla kuutiometrillä suomeksihan se tarkoittaa sitä että te vastustatte tuhansien jopa kymmenien tuhansien uusien työpaikkojen synnyttämistä suomeen kun me nimenomaan tarvitsemme työpaikkoja ja tarvitsemme sellaisia työpaikkoja joille on kysyntää kun on kyse kasvavan luonnonvaran hyödyntämisestä meillä metsät kasvavat noin sataviisi miljoonaa kuutiometriä vuodessa ja niitä hyödynnetään kuusikymmentä viiva kuusikymmentäviisi miljoonaa kuutiometriä niin tämä hallituksen erinomainen tavoite merkitsisi vain sitä että noin seitsemänkymmentäviisi prosenttia vuotuisesta kasvusta käytetään suomen

varsinainen puheenvuoro edustaja mattila

arvoisa herra

leimattiin metsien tuhoajaksi on hyvä että edustaja hassi toi esiin juuri niitä korkean jalostusasteen tuotteita joita puusta saadaan lääkkeisiin ja vaatteisiin asti mutta ei se sieltä puusta tule ennen kuin se puu kaadetaan ja metsää hakataan ja nimenomaan nämä metsänhakkuut ovat maltilliset siihen nähden miten meidän metsämme kasvavat sen lisäksi suomen maineesta voidaan olla aivan aivan hyvillään ja turha huoli pois hallitus ei ole purkamassa ympäristölainsäädäntöä ei ilmastolakia niitä ei olla viemässä mihinkään samaten viime kaudella uusittu metsälaki toi lisää suojeltavia luontokohteita suomalaisiin metsiin yhteinen maatalouspolitiikan ratkaisu toi lisää suojelua maatalouteen metsätalouteen eli niiltä niiltä osin kyllä vihreitten ryhmäpuheenvuorossa totuutta käytettiin varomattomasti talous kuntoon suomi nousuun on moneen kertaan todettu olemme historiallisesti hoitaneet asiamme hyvin suomi on osa pohjoismaista hyvinvointia mutta sen olemme tehneet velaksi viime vuosina jakovaraa oli joskus mutta ei enää velkaa otetaan edelleenkin ja täällä on myös salissa todettu että sitä otetaan myös arvaamattomiin kuluihin se on myös tuotu esiin tuolla kirjasessa elikkä me otamme sitä myös maahanmuuttoon tätä emme osanneet odottaa mitä suomeen tuli ei edes eurooppa jonkinlainen halvaannus kävi euroopan ulkorajoilla ja nyt se vaikuttaa suomen talouteen toivon että levottomuus venäjällä ja lähi idässä ei aiheuta lisäongelmia euroopan turvallisuudelle ja sitä kautta taloudelle turvallisuusympäristömme toden totta muuttui muuttui yllättävän nopeasti eikä näköpiirissä liene lähiaikoina muutosta parempaan tämä kaikki asettaa erityisiä haasteita sisäasiainministeriön

vielä kerran kiitos hallitukselle muutosohjelmasta strategisine tavoitteineen monet niistä toki ovat jatkumoa edellisten kausien pitkäjänteisestä strategiatyöstä kuten juuri hallitusohjelmaan otettu biotalous kasvun mahdollisuutena suomi jos mikään on biotalouden vahva maa ja vahva kansakunta ja luotan kyllä vaikka täällä epäily onkin tästä vihreitten ryhmäpuheenvuorosta johtuen että koko eduskunta ponnistelee tämän eteen niin yksimielistä viime kaudella keskustelu biotaloudesta ja biotalousstrategiasta kuitenkin oli tämähän on myöskin hyvin paljon budjetin ulkopuolista toimintaa jossa mahdollisuudet ovat suuria ja biotalous on toki paljon muutakin kuin sitä metsän kaatamista sen kaikissa eri väreissä sinistä vihreää keltaista punaista sieltä on nimenomaan mahdollisuus löytää sitten myös näitä uusia ratkaisuja puhtaitten teknologioiden parissa samoin ajattelen että elämme uutta energian vuosikymmentä sekä kauppataseen että huoltovarmuuden huoltovarmuuden kannalta yksi biotalous ei kesää tee eikä yksin saa taloutta nousuun hallitus on tarttunut talouskuurin läpiviemiseen ja on selvää että lääke sairauteen ei aina maistu hyvältä leikkaukset ovat leikkauksia ei siitä mihinkään pääse on tärkeää että silloinkin huolehditaan heikoimmista ja leikkausten vaikutuksia arvioidaan tarkasti ja siihen on aina mahdollisuus ja velvollisuus vaikka me leikkaamme meille jää edelleen se järjestelmä ja meille jää sosiaaliturva terveydenhuolto ja koulutus yhteiskunnan turvaverkot jäävät vaikka niiden budjetteja sopeutetaan sitten myös tietysti tulevaisuudessa rakenteita uudistetaan kuten perussuomalaisten ryhmäpuheessa edustaja kankaanniemi toi esiin omaishoitoa kehitetään takuueläke nostetaan ulkoiseen ja sisäiseen turvallisuuteen panostetaan väylänpitoon kautta maan osoitetaan lisärahoitusta puoluetukea leikataan ja niin edelleen todellakin jos me ajattelemme vielä sitä biotaloutta jonka koti nimenomaan on siellä maakunnissa sitä varten me tarvitsemme sekä ylempi että alempiasteisemman tieverkon kunnossapitoa lopuksi ei varmasti voitane korostaa byrokratian purkamista sääntelyn tulee tuottaa lisäarvoa elinkeinoelämälle meidän yhteiskunnallisille toimillemme meidän on nähtävä hyvä hallinto josta olen ylpeä minä minä haluan että se hyvä hallinto on myös osa kansantalouden tuotantopotentiaalia

edustaja mattilan biotalouskommentti ansaitsee vastauksen biotaloushan on vain uusi sana jolla vanha asia saadaan kuulostamaan hienommalta pääasiassa nämä rahat menevät perinteisen metsätalouden ja perinteisen bulkkiteollisuuden tukemiseen sen sijaan että rahat käytettäisiin uusien korkean jalostusasteen biotaloustuotteiden kehittämiseen kyse on vanhasta tutusta perinteisen metsätalouden tukemisesta on surullista että hallitus haluaa viedä meidän metsämme mahdollisimman halvalla sen sijaan että yrittäisi saada suomalaisesta puusta ja suomalaisesta työstä mahdollisimman hyvän hinnan

puhemies suomessa metsää kasvaa paljon pystytään markkinoimaan oli muoto mikä tahansa se että näihin korkea asteisiin teknologioihin pohjautuvat metsän lopputuotteet olisivat pahasta ei tietenkään pidä paikkaansa mutta niille riittää raaka ainetta vaikka kuinka paljon sen sijaan sellua joka käy hyvin kaupaksi maailmanmarkkinoilla samoin kuin kartonkia tietysti kannattaa tehdä niin kauan kuin se on kannattavaa liiketoimintaa mitä se juuri tällä hetkellä

kyllä minun mielestäni se jos puhutaan metsien parturoinnista viittaa hivenen kuitenkin siihen suuntaan että metsiä oltaisiin oltaisiin nyt erityisesti hakkaamassa muistutan edelleen vielä viime kaudella uusittiin metsälaki ja siellä nimenomaan korostetaan jatkuvan kasvatuksen merkitystä ja niitten metsänomistajien vapautta hoitaa näitä metsiään eri tavalla ei pelkästään parturoimalla myöskin metsälakiin vielä kerran nostettiin uusia luontokohteita lisää ja samaten siellä lain johdantotekstissä sen esittelytekstissä todettiin että monimuotoisuuden eteneminen on on hidastunut tämä on kuitenkin olemassa olevia lakeja joita hallitus ei todellakaan ole lähtenyt purkamaan ja ja minä uskallan väittää että mikään mikään ei indikoi tässä hallitusohjelmassa sitä et teikö olla tavoittelemassa nimenomaan näitä korkean jalostusarvon tuotteita myöskin ja myöskin sitten pitää pitää huolta niistä perinteisistä metsäteollisuuden työpaikoista sekä mekaanisesta että kemiallisesta puunjalostuksesta
tähän keskusteluun vielä edustaja turunen
arvoisa puhemies kieltämättä minä olen pikkuisen hämmentynyt nyt tässä tilanteessa että joku aika sitten vihreät ja koko oppositio kovasti vastustivat niitä sopeutustoimenpiteitä joita tässä yhteiskunnassa täytyy ja on pakko tehdä kuitenkin kaiken edellytys on se että me saamme tähän maahan vientiä aikaiseksi uusia työpaikkoja ja nämä toimintaedellytykset esimerkiksi äänekosken biotaloustehtaalle että meillä on toimiva raaka ainehuolto lisäksi kuopioon mahdollisesti on tulossa uusi tehdas tämä on ihan erityisen tärkeätä sitten että näitä investointeja saadaan ainoastaan sillä että me pystymme myöskin takaamaan raaka aineen saannin kivuttomasti tämän tyyppiset puheet että estettäisiin tai pyrittäisiin estämään tämä raaka aineen saanti näille biotaloustehtaille ovat pikkuisen minun mielestäni jopa

arvoisa herra puhemies kun on muutaman tunnin kuunnellut debattia tästä budjetista niin huomaa että

tässä salissa on aika iso linja jossain tuossa keskellä jossa ymmärrys toisen puolen ajatuksiin ainakin säröilee mutta kuitenkin salissa on myös laaja yhteinen vyöhyke ja siinä vyöhykkeessä ovat työ työpaikat ja työllisyyden nosto lähes jokainen vastuunkantaja ja päättäjä puhuu siitä ja ja toivoo työllisyyden nostoa vaikkakin meidän päättäjien työkalupakissa on aika vähän sellaisia työkaluja joilla voisimme suoraan luoda työpaikkoja ja nostaa työllisyyttä on siis syytä keskittyä niihin toimenpiteisiin joihin meillä tässä salissa on työkaluja valtion resurssien kohdistajana ja lainsäätäjänä eli niihin toimintaedellytyksiin ja taloudellisiin verotuksellisiin ratkaisuihin joiden tulee olla kannustavia kestäviä ennakoivia ja erityisesti kauaskantoisia arvoisa puhemies meillä on takana liian monta kipuilun pysähtyneisyyden ja mustan pilven vuotta nyt on aika kääntää katseet tulevaisuuteen löydettävä niitä kestäviä ja oikeudenmukaisia toimenpiteitä jotka parantavat isänmaamme kilpailukykyä parantaviin toimiin tämä sali keskittyy huomenna jolloin osa meistä edustajista on ympäristövaliokunnan tutustumismatkalla kainuussa muun muassa hossassa mutta tämän tulevan vuoden budjetin pohjana on viime kevään tekninen kehys julkisen talouden suunnitelma yhteinen talousnäkymä ja se toimii samalla myös suomen vakausohjelmana joka toimitetaan eu komissiolle ensi vuoden menotasoa alentavat hallituksen säästöpäätökset niiden nettovaikutus menoihin on noin kahdeksansataa miljoonaa euroa se ei ole riittävä mutta se on kuitenkin askel oikeaan suuntaan jokainen menosäästö tuntuu jossakussa ryhmässä eikä näissä kohdissa ole helppoja päätöksiä samalla on tärkeää että ensi vuoden veronkevennykset suunnataan pääosin työn verotukseen ja verojen kiristykset välillisiin veroihin budjetissa menoja lisää valtion ja kuntien kustannusjaon tarkistus noin kolmesataa miljoonaa sekä kasvavat turvapaikanhakijamenot noin sata miljoonaa euroa mutta muutama ajatus vielä erityisesti tuosta kuntatalouden näkymästä on vastuullista että julkista taloutta vihdoin viimein käsitellään valtion budjetissa kokonaisuutena ei sorruta viime vuosina nähtyihin esityksiin tehtävien siirrosta jotka ovat vähentäneet valtion kuluja mutta moninkertaistaneet samalla kuntien menoja valtio siis vahvistaa kuntataloutta kustannusjaon tarkistuksella sillä vajaalla kolmellasadalla miljoonalla eurolla joista suurin osa yli kaksisataaviisikymmentä miljoonaa euroa on lisäys peruspalveluiden valtionosuuksiin myös valtionavut kasvavat tämän vuoden talousarvioon verrattuna noin viidelläsadalla miljoonalla eli noin puolella miljardilla eurolla vastuunkantajapolitiikka on tulevaisuuslaji itse tiivistän oman ajatukseni usein siihen että tulevaisuus kiinnostaa minua koska aion viettää loppuelämäni siellä valtiovarainministerikin totesi tänään budjetin esittelyn alkupuheenvuorossa että nyt on aika luoda ja saada sitä tulevaisuususkoa niukkenevilla resursseillakin pystymme tekemään asioita paremmin kestävämmin ja vastuullisemmin kun löydämme yhteisen tahtotilan ja yhteisen asenteen

uudet työpaikat syntyvät nopeimmin juuri pienissä yrityksissä pienten ja keskisuurten yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on todella merkittävä tarvitsemme niitä kaikkia ja tarvitsemme uusia yrityksiä uusia innovaatioita ja uutta kasvua siksi lainsäädännön ja muiden säännösten on helpotettava yritysten toimintaa meidän on luotava suotuisat toimintaedellytykset toimintaedellytykset yrityksillemme yrityksillemme hallitusohjelmassa on monta hyvää kirjausta mutta kaipaan nyt enemmän konkreettisia toimenpiteitä arvoisa herra puhemies suomen maatalous ja ruoantuotanto on tällä hetkellä suurissa taloudellisissa ongelmissa tilanne useilla maatiloillamme on kiristynyt ja jopa kriisiytynyt venäjän elintarviketuontikiellon ja laskeneiden tuottajahintojen takia viivästyneet ja myöhästyneet tukimaksatukset ja tämän vuoden satovahingot pahentavat omalta osaltaan tilannetta tilojen talous on tällä hetkellä erittäin rasittunut ja kannattavuus on monella tilalla tällä hetkellä jopa miinuksella hallituksen ja eun osoittama kriisitukipaketti tuottajille ei valitettavasti tule riittämään tarvitsemme ennakoitavan ja vakaan tukijärjestelmän kannattava kotimainen maatalous turvaa elintarvikealan kotimaisten raaka aineiden saatavuuden mutta on kuitenkin syytä muistaa ja painottaa että paras ja ehkä ainoa kestävä tapa parantaa maatalouden kannattavuutta on myydyistä tuotteista saatujen tulojen kasvaminen siis tuotteista paremman hinnan saaminen markkinoilta

arvoisa herra puhemies lopuksi muutama sana liikenneinfrasta perusväylänpito on elinkeinoelämän kannalta budjetin tärkeimpiä kohtia sillä on merkittävä vaikutus elinkeinoelämän kilpailukykyyn alueiden kehittymiseen ja työllisyyteen sekä ihmisten arkipäivän liikkumiseen toimiva infrastruktuuri on yksi keskeisimpiä edellytyksiä kasvulle sen takia on erittäin tärkeää että valtio omalta osaltaan panostaa tähän ja myös edistää sitä että meillä on toimiva joukkoliikenne

lyfta fram två viktiga

regionen såframt y

kiitos

arvoisa puhemies

minun osaamisalueella on jatkojalostushalua mutta se ei kannata täällä suomessa kannattaa viedä se teollisuus esimerkiksi unkariin aihiona ja valmistaa siellä ja tuoda valmiina parkettina tänne meillä on suomessa maailman paras ammattitaito puun puun käsittelyssä ja myös koulutus

tämä oppositio vasemmisto ja ja vihreät puhuu koko ajan siinä on on käynyt päinvastoin on menetetty kaikki ja hallitus yrittää nyt korjata nämä virheet mitä aikaisemmin on tehty arvoisa puhemies puhun tässä ihan stilisoin sillä lailla sahateollisuudesta puhun siitä alueesta erikseen sahateollisuuden puuntarve käynnistää kaiken keskeisen toiminnan metsissämme metsänkasvatus tähtää järeän puun tuottamiseen ja kantorahatuloista noin seitsemänkymmentä prosenttia tulee tukkipuusta siis sahojen käyttämästä puusta kaksi kolmasosaa metsähakkeesta tulee päätehakkuista uskon että suomen bioenergiatavoite on mahdollista saavuttaa vain jos sahat tarvitsevat tukkeja ja metsäteollisuuden puunkäyttö nousee suomessa yli seitsemänkymmenen miljoonan kuutiometrin

oli päästä toteuttamaan edellisen hallituksen ohjelmassa mainittua hajautettua sähkön ja ja lämmöntuotantoa omilla poltettavilla sivutuotteilla tavoite oli saada syöttötariffi jonka ehdot olisivat samat kuin tärkeimmissä kilpailijamaissa kuten saksassa itävallassa ruotsissa ja ranskassa sahat odottivat syöttötariffista liiketoimintaansa tukevaa lakia eli sitä että saha ja puuteollisuuden poltettavat sivutuotteet saisivat saman kohtelun ja tuen kuin metsähakkeet mutta eivät saaneet arvoisa puhemies suunnitelmana oli investoida riittävän kokoinen chp laitos joka tuottaisi sähköenergiaa myös valtakunnan verkkoon jossa siirtokulut ovat promillen luokkaa märkien polttoaineiden kuljetuskuluista sahojen märkä biopolttoaine olisi tuotteistettu varastointi ja kuljetuskelpoiseen muotoon koska kulutus painottuu kuuteen talvikuukauteen näin sahojen sivutuotto eli puupolttoaine olisi saatu toimitettua etelä suomen ja rannikon hiilivoimalaitoksille ja hiilijalanjälki olisi pienentynyt pienentynyt merkittävästi

säädetty laki ei mahdollista pien chp puuvoimalaitosten investointeja sahoille sillä kokoluokka on liian pieni ja laitoskohtainen maksimituki on liian pieni sahojen poltettavia sivutuotteita käyttävät metsähakevoimalat eivät saa näitä polttoaineita käyttäessään muuttuvaa sähköntuotantotukea tuontihake saa sitä vastoin muuttuvaa sähköntuotantotukea tuontihake tulee venäjältä ja maaliskuussa hyväksytty laki heikentää sahan ja puuteollisuuden toimintaedellytyksiä suomessa toivon että hallitus ottaisi pien chp puupolttovoimalan syöttötariffilain uuteen käsittelyyn ja korjaisi nykyisessä laissa olevat epäkohdat arvoisa puhemies taitaa aika loppua kiitos

arvoisa herra puhemies

valtio tarvitsee verokertymää muistan kuitenkin edellisen taantuman yhdeksänkymmentä luvulla jolloin koko elinkeinoelämän yllätykseksi silloinen ministerivoimakaksikko liikanen ja viinanen muuttivat yhteisöveroa joka siihen asti oli suunnilleen samanlainen vaikutuksiltaan kuin tämänhetkinen erittäin voimakkaasti progressiivinen se muutettiin avoir fiscal järjestelmäksi jossa yksinkertainen verotus kahdenkymmenenviiden prosentin verokannalla muutti muutamassa kuukaudessa koko suomen yritystoiminnan strategiat haluttiin defensiivisestä suojautuvasta toiminnasta kasvuhakuisuuteen ja työllisyys lähti parantumaan viimeiset kaksi pääomavero uudistuksen muutosta ovat palauttaneet siirtymisen vähin erin vaikeaksi koetusta avoir fiscalista kaksinkertaiseen ja progressiiviseen pääomaverotukseen kun mietitään miten kansantalous saadaan käynnistymään se toteamus mikä täällä todettiin tarvitaan sellaisia yrittäjiä ja omistajia jotka haluavat palkata lisää kun katsotaan kansantalouden kokonaistilanteen mukaan investoinnit ovat pienempiä kuin poistot se tarkoittaa sitä että kansantalouden kapasiteetti ei voi kasvaa kovin nopeasti ainakaan pariin kolmeen vuoteen merkittävästi koska investointien rakentaminen valmiiksi vie aikaa että kaikki ryhtyisivät miettimään mitä voitaisiin nykyisellä koneistolla tehdä paremmin edellyttäisi todennäköisesti avoir fiscalin kaltaista järjestelmää viro joka kilpailee samoilla markkinoilla ennen kaikkea palveluissa on muokannut omaa verojärjestelmäänsä avoir fiscalin kaltaiseksi on väitetty että viro olisi saanut erityisluvan en sellaista tiedä eikä kukaan muukaan ole sitä pystynyt osoittamaan se järjestelmä on yksinkertaisuudessaan sellainen jos yritys tekee voittoa mutta yrityksen voitto jää kokonaan yritykseen käyttöön eivätkä omistajat ota sieltä osinkoa tämä niin sanottu voittoon kuuluva osa jää käytännössä yrityksen riskipääomaksi ja myös käyttöpääomaksi eli itse asiassa valtio välillisesti ottaa kantaakseen riskin mutta kun asia lasketaan loppuun niin kasvava yritys yleensä palkkaa lisää väkeä eli juuri se mitä täällä on kovasti toivottu parantaa työllisyyttä joka vähentää välillisesti myös valtion menoja työttömyyden hoidon alentumisen tason ja kustannusten vuoksi viron veromallia on julkisuudessa käsitelty aika kielteisesti mutta minusta kun laskee sen tai jopa kymmeneltä vuodelta havaitsee nopeasti että virolainen yritys varsinkin kasvualoilla pystyy käyttämään kasvuun tuntuvasti enemmän pääomaa ja omaamaan niitä toimialoja joita täällä muun muassa edustaja kasvi tässä toivoi pääomaa tarvitaan työllistämiseen jos se viedään listaamattomilta yrityksiltä pois on aika epätodennäköistä että jostain muualta kuin omistajan taskusta tai yrityksen tuloksesta sinne syntyisi lisää käyttöpääomaa pörssiyritykset tai first north listalla olevat jotka ovat hakeutumassa pörssilistalle kasvuhakuisia yrityksiä sinänsä joilla on hyvä liike idea on laskettava tästä joukosta varmasti pois ne ovat pääomamarkkinoilla ihan toisella tavalla kuin listaamattomat yhtiöt joiden osuus koko suomalaisesta yrityskannasta on pilkku viisi prosenttia jos tätä listaamattomien yhtiöiden verokohtelua ei käsitellä pidän erittäin todennäköisenä että suomi on pitkään tällaisessa hitaan hitaan kasvun vaiheessa koska ei ole syytä työllistää vaan pääoma löytää riskittömämmän yhtä hyvin tai paremmin tuottavan kohteen varmemmista sijoitusratkaisuista kuten kiinteistöistä tai jopa täällä mainitusta metsästä se että poliittisesti pystyttäisiin tässä tilanteessa keventämään listaamattomien yhtiöiden verotusta ei välttämättä ole helppo asia mutta työllisyyden parantamisen kannalta se on mielestäni ainoa kestävä ratkaisu jolla suomen kansantalouden apatia saadaan loppumaan ja yritykset omistajat tekemään kansantalouden ja meidän kaikkien kannalta mielekkäitä työllistäviä päätöksiä

arvoisa puhemies

luvulla näin esimerkiksi finanssikriisin jälkeen vuonna kaksituhattaseitsemän aloittanut keskustan ja kokoomuksen hallitus lähti rakentamaan ohjelmaansa talouskasvun tuomalle jakovaralle nyt monen vuoden pysähtyneisyyden ja useiden miinuskasvun vuosien jälkeen olemme yhtä mieltä siitä että jotakin on tehtävä keinoista vallitsee kuitenkin vielä selkeä erilinjaisuus aiemmista taloustaantumista poiketen emme tällä kertaa voi luottaa aivan kokonaan ulkoiseen vetoapuun tärkeän vientimaamme venäjän talousongelmille ei näy loppua kiinan talouskasvun hidastuminen vaikuttaa sekä suoraan että kauppakumppaniemme heijastuksella suomeen investointitavaroille ja raaka aineille ei voi povata korkeasuhdannetta vielä muutama vuosi sitten saattoivat jotkut elää käsityksessä jonka mukaan kiinan nousu on kehittyneille maille ongelma nyt näemme että oikea ongelma onkin se kun kiinan nousu taittuu markkinoiden muutos ei kuitenkaan ole vakavin vaaramme kyllä suomalaiset yritykset ennen pitkää löytävät uusia markkinoita ja kyllä suomalaisella osaamisella muutetaan vientimme tarjoomaa sellaiseksi että se paremmin käy kaupaksi muuttuvilla markkinoilla arvoisa puhemies pahin ongelmamme on tärkeimmän voimavaramme suomalaisen työvoiman hiipuminen väestörakenteemme vuoksi työikäisten määrä vähenee työvoiman määrä vähenee tällaista emme ole aiemmin kokeneet historia osoittaa että maasta tai talousmallista riippumatta kasvua on vaikea saada aikaan ellei työlle ole tarjolla tekijöitä työvoiman tarjonnan turvaamisessa ensimmäinen asia on työn tarjoaminen työttömille meillä on jo nyt suuria alueellisia ja toimialakohtaisia kohtaanto ongelmia työttömiä työnhakijoita yhtä aikaa avoimien työpaikkojen kanssa jos pitkäaikaistyöttömyyden annetaan pahentua nämä kohtaanto ongelmat pahenevat työttömyydestä yksilöitä ja perheitä kohdanneesta onnettomuudesta tulee myös kansantalouden taakka valtion on ehdottomasti turvattava riittävät voimavarat työnvälitykselle ja aktiivitoimille nuorten työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys on torjuttava työllistymistä on myös tuettava keventämällä rohkeasti pienipalkkaisten ihmisten verotusta ja helpottamalla tulonsiirtojen ja ansioiden yhteensovitusta työnteon pitää kannattaa senkin jälkeen kun palkasta on vähennetty bussilipun hinta ja päivähoitomaksut maahanmuutto on viime viikkoina ollut esillä ennen muuta haasteena ja ongelmana se on ymmärrettävää suomeenkin asti tulleista turvapaikanhakijoista suurimman osan on saanut liikkeelle pelko ja heidän oma valintansa olisi varmasti mieluiten kotimaahan jääminen heidän tarkastelemisensa työvoimareservinä ei tee oikeutta heidän tilanteelleen kuitenkin on sekä meidän että maahantulijoiden edun mukaista että ne turvapaikanhakijoista jotka jäävät suomeen pitkiksi ajoiksi tai koko loppuiäkseen saavat työtä turvapaikanhakijoiden työlupamenettelyä on joustavoitettava arvoisa puhemies pitkällä tähtäyksellä suomen väestörakenteen vinoumaa ei ratkaista maahanmuutolla meidän on huolehdittava siitä että suomessa asuvat ihmiset voivat perustaa perheitä ja hankkia lapsia kansainväliset tutkimukset muun muassa oecdn laatimat pitävät pohjoismaisen perhepolitiikan kulmakivenä toimivaa päivähoitoa en väheksy lapsilisiä enkä muitakaan tulonsiirtoja mutta varmuus siitä että lapsella on hoitopaikka on tärkein perheen elämänvarmuuden luoja ilman tätä varmuutta perhekoko usein toivottua pienemmäksi hallituksen päätös tosiasiassa lakkauttaa subjektiivinen päivähoito oikeus lyhentämällä viikoittainen aika kahteenkymmeneen tuntiin on valtava virhearvio kun suomen julkinen sektori vuotta sitten oli suurten säästöpäätösten edessä ymmärrettiin päivähoito oikeuden merkitys sitä parannettiin ei leikattu työvoiman määrä on yksi kasvun tekijä työn tuottavuus toinen kasvu syntyy näiden tekijöiden kertolaskuna valtiolla ei juurikaan ole keinoja lisätä yrityksissä tehtävän työn tuottavuutta lyhyellä tähtäyksellä innovaatiot ovat hajallaan yrityksissä eikä niitä löydy isollakaan rahalla ministeriöistä tai muista virastoista pitkällä tähtäyksellä julkinen valta voi kuitenkin lisätä työn tuottavuutta paikkaamalla markkinoiden puutteita perustutkimus kuuluu pääosin julkiselle vallalle koulutus kuuluu pääosin julkiselle vallalle yliopistojen rahoituksen leikkaukset koulutuksen leikkaukset merkitsevät että valtio jättää juuri sen keinon käyttämättä jolla tuottavuutta voitaisiin parantaa ei tuottavuusloikalla vaan pitkän aikavälin toimilla ei biotalousjuhlapuheilla vaan tutkimuksella ja koulutuksella

uralle keinovalikoima tämän tavoitteen toteuttamiseksi perustuu minun nähdäkseni kahteen talouspoliittiseen kokonaisuuteen sisäisen devalvaation toteuttamiseen ja työehtoja sekä palkkatasoa heikentäviin rakenteellisiin uudistuksiin esityksessä vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioksi sisäinen devalvaatio näkyy sosiaaliturvan hyvinvointipalveluiden ja kehitysyhteistyön määrärahojen leikkauksina arvoisa puhemies suomen talouden paljon puhutut rakenteelliset ongelmat eivät johdu palkkatasosta maan heikentyneen kilpailukyvyn taustalla on viennin heikentynyt kysyntä taantumasta seurannut yritysten investointiasteen lasku sekä vientiteollisuuden rakennemuutos yksikkötyökustannukset ovat kahden viimeisen vuoden aikana oecdn mukaan kasvaneet nopeammin niin saksassa kuin ruotsissa tehdasteollisuuden alakohtaisia lukuja verratessa käy myös ilmi ettei suomessa ole merkittävää hintakilpailukykyeroa ruotsiin tai saksaan tiukkaan finanssipolitiikkaan ja sopeutumistoimiin perustuva talouspolitiikka ei ole tähän asti kääntänyt taloudellista kehitystä suomessa talous on supistunut kolmena edellisenä vuotena kasvunäkymät ovat tälle vuodelle olemattomat ja julkisen talouden alijäämä on kasvanut työttömyysasteen arvioidaan tänä vuonna nousevan yhdeksään pilkku kuuteen prosenttiin ja velkaantuminen on jatkunut tässäkin talousarviossa viidellä miljardilla kaikesta tästä huolimatta hallitus on edelleen toteuttamassa menoleikkauksia jotka lyhyellä aikavälillä kasvattavat työttömyyttä ja heikentävät talouskasvua sekä pitkän aikavälin rakenteellisia uudistuksia jotka tulevat leikkaamaan kotimaista ostovoimaa näin ollen hyvin todennäköisesti hidastaen talouskasvua entisestään arvoisa puhemies ainoa keino tasapainottaa julkista ja kääntää velkaantuminen laskuun on työllisyysasteen pysyvä nostaminen siksi sekä lyhyen aikavälin talouspoliittisten ratkaisujen että pitkän aikavälin rakenteellisten uudistusten uudistusten pitää tähdätä työpaikkojen ja työllisten määrän lisäämiseen sekä työhyvinvoinnin kasvattamiseen vasemmistolainen vaihtoehto hallituksen politiikalle rakentuu kahden kokonaisuuden varaan ensimmäinen on järkevä suhdannepolitiikka suurten sopeutusten tekeminen taantumassa lisää työttömyyttä heikentää ostovoimaa ja leikkaa talouskasvua elinkeinoelämän tutkimuslaitos alensi tämän vuoden kasvuennustettaan suomelle nimenomaan hallituksen sopeutustoimien vuoksi vasemmiston vaihtoehto talouskasvua tukevaksi suhdannepolitiikaksi rakentuu kolmeen kokonaisuuteen ensinnäkin ihmisten ostovoimaa on parannettava arvonlisäveron laskemisen kautta ja viimeksi kun itse tarkistin arvonlisäveron laskeminen oli hyvin kaukana mistään suunnitelmataloudesta toiseksi on lisättävä julkisia investointeja jotka keskittyvät uusiutuvaan energiaan ja vuokra asuntokannan kasvattamiseen ja kolmanneksi on panostettava lisää resursseja koulutukseen tutkimukseen ja tuotekehitykseen näiden toimenpiteiden lisäksi on toteuttava työllisyysasteen nostamiseen tähtääviä rakenteellisia uudistuksia ihmisten työkyvystä on huolehdittava nykyistä paremmin
toteuttamalla työelämän laatua parantavia joustoja kuten työaikapankkeja ja vuorotteluvapaajärjestelmän kehittäminen sekä parantamalla julkista sosiaali ja terveydenhuoltoa sote uudistuksella ihmiset jaksavat paremmin työssä perustulon käyttöönoton avulla sosiaaliturvan ja työnteon yhteensovittaminen helpottuu lopuksi arvoisa puhemies kaikkien näiden toimenpiteiden lisäksi on tehtävä oikeudenmukaisempaa tulonsiirtopolitiikkaa ja tasapainotettava valtiontaloutta oikeudenmukaisemmilla keinoilla kuin nämä mitä hallitus nyt on esittänyt isoja

arvoisa

kun on tänään kuunnellut tätä keskustelua tässä eduskuntasalissa on tullut mieleen se että tämmöinen iso kuva kokonaiskuva on unohtunut täällä mielellään puhutaan subjektiivisesta päivähoito oikeudesta täällä puhutaan kuinka monta virkamiestä tarvitaan työllistämään yksi nuori tämäntyyppisistä asioista mutta tämä iso tilannekuva on minun mielestäni jäänyt pikkusen nyt käsittelemättä ja sen takia itse asiassa haluan palauttaa oikeastaan mieliin sen miksi on tällainen budjetti miksi suomessa tehdään tällaisia toimenpiteitä kuin tehdään ja miksi se on tarpeellista suomi liittyi euroon

käytännössä se tarkoitti silloin sitä että suomi luopui omasta rahapolitiikastaan

tämän jälkeen suomessakin harjoitettava rahapolitiikka on euroalueen yhteistä rahapolitiikkaa aluksi näytti siltä että suomi hyötyy eurojärjestelmästä ja näistä alhaisista koroista vuonna kaksituhattakahdeksan tapahtui kuitenkin sitten jotain sellaista odottamatonta johon ei oltu varauduttu lehman brothers kupla puhkesi maailmantalous järkkyi ja talous järkkyi myös meillä täällä suomessa meidän bruttokansantuotteemme romahti taantuma on itse asiassa jatkunut siitä asti eli seitsemän vuotta miten tästä on selviydytty muualla maailmassa no jenkeissä on suhteellisen hyvin hyvin jo selviydytty siitä euroopassa meillä on erilaisia tilanteita mutta noin yleisellä tasolla euroopassakin ollaan jo ollaan jo menossa ylöspäin lukuun ottamatta esimerkiksi nyt suomea suomi on jäämässä jälkeen nyt tästä eurooppalaisesta kehityksestä ja tämä on erittäin huolestuttavaa miksi miksi näin kun meillä ei eurojärjestelmässä ole käytettävissä sellaisia työkaluja jotka olisivat kivuttomia se on vähän niin kuin moottorisahalla tehtäisiin listoitushommia tästä johtuen niitä ei ole haluttu käyttää suomi on vientivetoinen kansantalous ja meidän kansantaloutemme kannalta on erityisen tärkeätä se että me saamme viennin vetämään ja me saamme viennin vetämään siinä suuressa roolissa on nimenomaan meidän kilpailukykymme suhteessa meidän kilpailijamaihimme ja kun meillä ei ole käytettävissä mitään muuta kuin näitä sisäisen devalvaation keinoja kilpailukyvyn parantamisessa niin sitten meidän on on vain niitä käytettävä jossain vaiheessa tai me jäämme täydellisesti junasta edellinen puhuja vertasi suomea ruotsiin minun mielestäni on on hyvä aina verrata välillä suomea ruotsiin me olemme kuitenkin suhtkoht samantyyppisiä kansantalouksia mitä teki ruotsi kaksituhattakahdeksan kun kriisi puhkesi ruotsi devalvoi ja pyrki näin säilyttämään kansainvälisen kilpailukykynsä suomessa ei pystytty silloin tekemään edes maltillista palkkaratkaisua tämän jälkeen ruotsi on korkopolitiikallaan pitänyt kilpailukyvystään huolta suomi ei ole käytännöllisesti katsoen tehnyt mitään tosin sen jälkeen on kyllä tehty ainoastaan niitä maltillisia palkkaratkaisuja joita joudumme kyllä jatkossakin tekemään helmikuussa riksbank laski ohjauskorkonsa jo miinuksen puolelle miinus nolla pilkku yhteen prosenttiin tällä hetkellä riksbankenin ohjauskorko on nolla pilkku kolmekymmentäviisi prosenttia siis miinuksen puolella ja odotettavissa on että vuoden loppuun mennessä riksbanken alentaa vielä tästäkin ohjauskorkonsa nolla pilkku viiteen prosenttiin nämä ovat niitä keinoja jotka ovat ulkoisen devalvaation keinoja kiina on lyhyellä aikavälillä devalvoinut useaan kertaan siis kun suomella ei ole käytettävissä muita kuin näitä sisäisen devalvaation keinoja sitten niitä pitää käyttää niiden jotka vastustavat sisäisen devalvaation keinojen käyttämistä periaatteessa pitäisi huutaa sitten omaa rahapolitiikkaa takaisin ja irti eurosta

arvoisa rouva puhemies

myös työskentelee täällä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa kurkisti kristallipalloon ja valotti meille tulevaisuutta hän kuvaili miten seuraavat kaksikymmentä vuotta voivat muuttaa maailmaa enemmän kuin edelliset kaksisataa vuotta ihmiskunta on julkaissut tähän mennessä noin viisikymmentä miljoonaa tieteellistä artikkelia puolet niistä on julkaistu viime vuotena jos trendi jatkuu niin seuraavien kahdenkymmenen viiva kolmenkymmenen vuoden kuluessa julkaistaan yhtä paljon tiedettä kuin tähän mennessä yhteensä tämä tuo meille valtavia mahdollisuuksia arvoisa puhemies hallitusohjelmassa korostetaan liiallisen sääntelyn purkamista ja kokeilukulttuuria otan näistä molemmista esimerkit joissa voimme ottaa isoja harppauksia tuottavuudessa ja kestävässä kehityksessä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnassa oli viime kaudella kestävä kasvu jaosto ja se teki olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta julkaisun on useita toimenpide ehdotuksia joilla ratkaistaan kestävän kehityksen ongelmia ja lisätään talouskasvua keskustelunavauksia tehtiin muun muassa puun uusista käyttömahdollisuuksista lääketieteen mahdollisuuksista teollisista symbiooseista sekä kokeiluyhteiskunnasta teollisissa symbiooseissa tuotantoyksiköt muodostavat ekotehokkaita kokonaisuuksia joissa yhden jäte on toisen raaka aine valitettavasti lainsäädäntömme ei aina pysy muutoksen vauhdissa jätelaki onkin yksi esimerkki sellaisesta jossa lainmuutoksella voidaan edistää kiertotaloutta ilman kustannusvaikutuksia tulevaisuusvaliokunta ehdottikin julkaisussaan että jätelainsäädäntöä on kehitettävä siten että jätettä voidaan paremmin hyödyntää raaka aineena tuotestatuksella eri tarkoituksiin esimerkiksi jalostettuina polttoaineina kemianteollisuuden raaka aineena tai rakennusteollisuuden komponentteina

jaoston puheenjohtajana toimi nykyinen pääministeri sipilä toinen esimerkkini tulee hallituksen kärkihankkeisiin kuuluvasta kokeilukulttuurista kysymyksessä on tulevaisuusvaliokunnan uusin lausunto hallituksen vuosikertomuksesta lausunnossa nostetaan esille kokeilukulttuuriin liittyviä toimintamalleja esimerkiksi keväästä kaksituhattakolmetoista lähtien toiminut muutoksentekijät verkosto muutoksentekijät rakentavat toimintakulttuuria jossa haastetaan totuttuja toiminta ja ajattelumalleja sekä ylitetään rajoja ja ollaan uteliaita ja rohkeita kokeilemaan uutta niin nämäkin muutoksentekijät toimivat valtionhallinnossa tässä tulevaisuusvaliokunnan lausunnossa kiirehditään kokeilukeskittymien perustamista joissa ovat mukana niin julkishallinto kuin yrityksetkin omassa maakunnassani varsinais suomessa tämä voisi tarkoittaa uusia mahdollisuuksia nimenomaan lääketeollisuudelle pelto agripohjaiselle biotaloudelle siniselle biotaloudelle eli telakalle uusia innovaatioita

arvoisa rouva puhemies hallituksen talousarvioesitys on täynnä yleviä tavoitteita tarkoituksena muun muassa vähentää hyvinvointi ja terveys eroja vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta varmistaa nuorisotakuun toteutuminen varmistaa tasapuoliset mahdollisuudet laadukkaaseen koulutukseen ja tehdä suomesta maailman osaavin kansa vuoteen kaksituhattakaksikymmentä mennessä näitä lukiessa on vaikea olla ihmettelemättä sitä keinovalikoimaa jolla hallitus on lähtenyt tätä kaikkea tavoittelemaan esimerkiksi eläkkeensaajan asumistuki jonka hallitus on nyt lakkauttamassa pienituloiselta eläkeläiseltä esimerkiksi työkyvyttömyyseläkeläiseltä vammaiselta tai pitkäaikaissairaalta viedään iso osa siitä vähäisestäkin yhteiskunnan tuesta lääkekorvausten leikkaus merkitsee sitä että moni joutuu oikeasti miettimään laittaako rahansa ruokaan vai lääkkeisiin matkakorvausten leikkaus ja sosiaali ja terveydenhuollon palvelumaksujen korotukset puolestaan tekevät hoitoon pääsystä pienituloisille entistä vaikeampaa herää kysymys onko hallituksessa ymmärretty että kaikki nämä mainitut leikkaukset kaatuvat samojen ihmisten niskaan pienituloisia perusturvan varassa eläviä ihmisiä ajetaan nyt toimeentulotuen varaan helsingissä näitä tukia tarvitsee suuri joukko yksin asuvia joilla on kalliit asumiskustannukset kaikki tämä asettuu vielä kummallisempaan valoon kun palaa talousarviossa julkilausuttuihin tavoitteisiin kysynkin millä tavalla nämä leikkaukset vähentävät suomalaisten hyvinvointi ja terveyseroja vaikutusten arvioimista vaikeuttaa toki se että talousarvioesityksessä kerrotaan leikkauksista pelkkiä lukuja ja kaikista emme ole itse asiassa vielä säästölakeja nähneetkään budjetin julkaisuvaiheessa emme vielä tarkkaan tiedä miten leikkaukset sitten toteutetaan suomesta on mukaan tarkoitus tehdä oikea osaamisen suurvalta mutta tavoite romuttuu alkuunsa leikkauksilla jotka kohdistuvat niin varhaiskasvatukseen perusopetukseen ammattikoulutukseen kuin korkea asteellekin tiedämme että laadukas päivähoito hyödyttää erityisesti huono osaisten perheiden lapsia ja siihen panostamista onkin pidetty yhtenä kustannustehokkaimpana keinona syrjäytymisen ehkäisemissä nyt hallitus heikentää varhaiskasvatuksen vaikuttavuutta kasvattamalla ryhmäkokoja ja rajaamalla subjektiivista päivähoito oikeutta päivähoidossahan ei ole kysymys vain oppitunneista joita voi tarpeen mukaan lisätä ja vähentää keskustelusta on unohtunut että tässä heikennetään lapsen oikeutta oppia vuorovaikutustaitoja itseilmaisua sosiaalista kanssakäymistä samalla nämä heikennykset vaikeuttavat myös maahanmuuttajataustaisten lasten mahdollisuuksia oppia suomen kieltä ja tätä taitoa tarvitaan koulutiellä eteenpäin peruskoulun jälkeen suoritettava tutkinto on yksi tärkeimpiä askeleita tiellä työelämään ja yhteiskunnan jäseneksi nyt myös tämä koulutukseen pääsy tulee vaikeutumaan kun hallitus vähentää ammatillisen koulutuksen resursseja jo ennen kuin mitään rakenteellisia uudistuksia päästään tekemään erityisen pahalta tuntuu että nuorisotakuun toteuttamisen edellytyksiä samalla heikennetään korkeakoulutuksen ja tutkimuksen leikkaukset viimeistään vievät vievät pohjan puheilta suomesta korkean osaamisen yhteiskuntana hallitus toistaa että säästöillä tehostetaan rakenteita ja parannetaan ja uudistetaan koulutusjärjestelmää mutta konkretia on toista korkeakoulut reagoivat jo nyt aloittamalla yt neuvotteluja ja vähentämällä väkeä rakenteita ei näin uudisteta vaatii melkoista mielikuvitusta jos kuvittelee että työntekijän vähentämisellä jollain tavalla parannetaan helsingin yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen laatua arvoisa puhemies hallitus sanoo että leikkaaminen on ikävää mutta mitään vaihtoehtoa ei ole on pakko leikata eläkeläisiltä sairailta lapsiperheiltä ja koulutuksesta tällä pakkopuheella yritetään pelkästään ohjata huomio pois siitä tosiasiasta että näissäkin on kyse arvovalinnoista näitäkin voisi tehdä toisin harkita toisin oikeistolainen hallitus toteuttaa ideologiansa mukaista politiikkaa tavallisten ihmisten ja heikompiosaisten ääni ei tunnu tässä työssä kuuluvan kiitos

ministeri berner viisi minuuttia olkaa hyvä
arvoisa puhemies hallitus esittää liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalalle yhteensä noin kaksi pilkku yhdeksän miljardia euroa huomattavampia eriä tästä ovat perusväylänpito noin yksi pilkku yksi miljardia euroa liikenneinvestoinnit viisisataaviisi miljoonaa euroa joukkoliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen kahdeksankymmentäneljä miljoonaa euroa sekä siirto valtion televisio ja radiorahastoon viisisataakahdeksan miljoonaa euroa

ensi vuodelle siis yksi pilkku yksi miljardia euroa hallitusohjelman mukaisesti ensi vuodesta alkaen selkeä painopiste on olemassa olevan verkon kunto meillä on edellisellä kaudella tehty hyvää työtä liikennepoliittisessa selonteossa ja esitetty että painopistettä siirretään korjausvelkaan uusien hankkeiden sijasta kor jausvelkaa on käsitelty parlamentaarisessa ryhmässä ja se toimii tämän työn pohjapaperina kaiken kaikkiaan korjausvelkaan osoitetaan kuusisataa miljoonaa euroa kolmelle vuodelle ja tämän lisäksi on nimeämättömiltä uusilta hankkeilta siirretty korjausvelan puolelle kolmesataakuusikymmentäneljä miljoonaa euroa

korjausvelan käyttöön korjausvelkatoimenpiteiden valinnan pohjana ovat asiakastarpeet korjausvelan hallinta ja digitalisaation edistäminen kriteerit tukevat toinen toisiaan ja samalla ottavat huomioon myöskin vaikutukset ympäristöön ja turvallisuuteen tavoitteena on huolehtia siitä että korjausvelka ei ensi vuonna kasva ja seuraavana vuonna saadaan sitä myöskin kurottua umpeen hallitusohjelmassa painotettu biotalouden edistäminen huomioidaan tässä yhteydessä myös on huomattava että toimenpiteet määritellään vaikuttavuuden näkökulmasta kaikille kriteereille laaditaan mittarit ja näiden näkökulmista tehdään sitten yksittäisten hankkeiden osalta ratkaisuja uusia investointeja ehdotetaan aloitettavaksi yksi eli helsingin ratapihan toiminnallisuuden parantaminen jonka valtuus olisi kuusikymmentä miljoonaa euroa ja vuodelle kaksituhattakuusitoista määrärahatarve kaksitoista miljoonaa euroa samanaikaisesti on tarve hankkia ja löytää uusia rahoitusmalleja jotta saamme myöskin kauden aikana käynnistettyä uusia hankkeita kuten tässä ollaan saatu jo keskustellakin niin ensi vuonna on tehtävä myöskin sopeutustoimia ja näistä kohdistuu viisitoista miljoonaa joukkoliikenteen ostopalveluihin säästöt on pyritty kohdentamaan siten että haittavaikutukset koko liikennejärjestelmätasolla olisivat mahdollisimman pienet on selvää että nämä leikkaukset sattuvat ja osuvat mutta meidän tahtotilamme on myöskin huolehtia siitä että löydämme korvaavia ratkaisuja niin linja autoliikenteestä kuin myöskin siitä että huolehdimme tarkistavamme valtion valtion näkökulmasta sen saammeko monopolille riittävää vastinetta ja markkinaehtoisen raideliikenteen kehittämisen olosuhteet hyvin nopealla aikataululla viestintäpolitiikan määrärahoja sisältyy vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesitykseen viisisataakaksikymmentäyhdeksän pilkku kolme miljoonaa euroa tästä suurin osa viisisataaseitsemän pilkku yhdeksän miljoonaa euroa on siirtoa talousarviosta valtion televisio ja radiorahastolle yleisradion julkisen palvelun kustannusten kattamiseen yleinen taloudellinen tilanne huomioon ottaen määrärahaan ei tehdä indeksikorotusta ensi vuodelle tätä koskeva hallituksen esitys valtion televisio ja väliaikaisesta muuttamisesta on annettu samassa yhteydessä budjettiesityksen kanssa indeksijäädytys koskee vuotta kaksituhattakuusitoista ja tulevien vuosien indeksitarkistuksista tullaan päättämään parlamentaarisessa yhteistyössä parlamentaarisen ryhmän käynnistäessä tulevan työnsä seuraavan vuoden alussa haja asutusalueiden ja maaseudun tietoliikenneyhteyksiä parantava laajakaista kai kille hanke on hyvässä vauhdissa ja jatkuu edelleen uutta määrärahaa ei ole tarpeen osoittaa koska maksatuksiin voidaan käyttää aiemmilta vuosilta siirtynyttä määrärahaa tässä arvoisa puhemies esitykseni keskustelun pohjaksi
sitten siirrytään keskusteluun pyydän edustajia haluavat käyttää puheenvuoron

puhemies tervehdin ilolla sitä perusväylänpitorahoituksen korotusta mikä parlamentaarisesti viime kaudella todettiin tarpeelliseksi se on äärettömän tärkeä ja nimenomaan säästää niitä kustannuksia jotka nykyisellä menolla olisivat lapsillemme koituneet nyt on paljon puhuttu myös siitä että miten nämä ostoliikenneleikkaukset tosiaan nyt vaikuttavat tähän maaseudun liikenteeseen ja liikennöintiin ylipäätänsä onko nyt ministerillä jotain ajatuksia siitä siitä miten nämä syntyneet liikennöintipuutteet korvataan onko se ihan tosiaan raiteilla tapahtuvaa toisenlaista uudenlaista liikennettä vai onko se linja autoliikennettä vai tuleeko kenties jotain muuta mitä en osaa edes kuvitella

arvoisa puhemies kiitoksia ministerille ennen kaikkea näistä korjausvelka asioista niitä me todellakin tarvitsemme meillä hallitusohjelmassa on huomioitu tämä biotalous ja sen merkitys mitä se on ja nyt näyttää siltä että korjausvelkamäärärahalla saataisiin huomattavasti tätä meidän

nykyistä olemassa olevaa tieverkostoa pidettyä kunnossa sillä sehän on meille suomessa todella valtava voimavara minkälainen verkosto meillä on olemassa koko suomessa jos me meinaamme suomea kehittää eteenpäin on meidän otettava kaikki biotalouspuolen voimavarat käyttöön mutta nyt sitten kun meillä on ministeri jolla on paljon uusia ideoita ja ajatuksia miten näitä asioita voitaisiin viedä eteenpäin vaikkei sitä rahaa niin hirveästi olisikaan jäämme tässä mielenkiinnolla odottamaan uskaltaako ministeri sanoa mahdollisesti joitakin uusia ideoita millä tavalla me voisimme muuten tätä meidän tiestöämme ja voimassa olevaa verkostoa käyttää hyväksi
arvoisa kiittää ja onnitella ministeriä tasapainoisesta ja hyvin tehdystä budjettiesityksestä se ei tänä päivänä ole helppoa saada aikaan tällaista hyvää hyvää esitystä jossa jossa huomioidaan asiat näin laajalti toki säästämäänkin joudumme mutta ajat ovat vaikeat pariin kolmeen seikkaan haluaisin kiinnittää huomiota tai kysyä täsmennystä millä tavoin on ajateltu edettävän lentokenttien ja finavian verkoston mahdollisen purkamisen osalta onko odotettavissa yksityistämisiä lentokenttien osalta paljon on ollut keskustelua tästä ylen rahoituksen siirtämisestä kehykseen mutta hieman on epätietoisuutta siitä millä menettelyllä se tapahtuu onhan niin että tämä kuitenkin menee parlamentaaristen periaatteiden perusteella ettei päästä tilanteeseen että hallitus hallitus kävelee opposition yli pidän tässä teidän puolianne arvoisa oppositio ja kolmantena sitten tähän raideliikenteeseen vielä kiinnittäisin huomiota kuinka tosiaan tämä säästö katettaisiin siellä siellä tai miten voitaisiin varmistaa se että näillä haja asutusalueilla tai vähemmän liikennöidyillä alueilla myöskin junat kulkisivat ja olisiko mahdollista tehdä yksityistämiskokeiluja pikaisella aikataululla

puhemies arvoisa ministeri aikeenne lieventää tavaraliikennelakia ja sen kabotaasin rajoitteita huolestuttaa suomen raskaan liikenteen yrittäjiä ministeri soini on siis esitellyt ministerineuvostolle suomen kansallisen lainsäädännön lieventämistä ja tietojeni mukaan te olette siihen ilman taistelua toisin kuin edeltäjänne risikko nyt myöntynyt kuinka estätte kotimaisen yrittäjyyden ulosliputtamisen halvempien työvoimakustannusten maihin ja tästä yle rahoituksesta hallitus rikkoo tällä hetkellä parlamentaarisesti sovittua

indeksien toteuttamisesta miten aluetoimitusten rooli tässä tilanteessa tulee säilymään

budjetin liikennepoliittisena painopisteenä on tosiaan vanhan liikenneverkon korjaaminen kukaan ei kiistä rata ja tieverkon korjausvelan kasvua mutta nostaako kuoppien paikkaaminen tosiaan kansallista kilpailukykyä niin että suomalaiset tuotteet käyvät jälleen kaupaksi ei myös liikenteessä tarvitaan radikaalia rakennemuutosta ja varautumista liikenteen digitalisoitumiseen jos me haluamme viedä älylogistiikan ja automaattisen liikenteen palveluita emmekä tuoda niitä ulkoa valmiina meidän on uskallettava olla edelläkävijöitä erityisen huolissani olen pisara radan putoamisesta pois investointiohjelmasta pisara rata on ollut osa valtion ja pääkaupunkiseudun kuntien sopimusta jolla kunnat ovat lisänneet asuntorakentamista nimenomaan tulevien ratojen varteen pääkaupunkiseudun kunnissa ollaankin huolissaan voiko valtion nimikirjoitukseen enää luottaa yleisradion osalta on pakko todeta että on ennenkuulumatonta että hallitus puuttuu ylen rahoitukseen ja ilmeisesti myös yleisradio lakiin oppositiota kuulematta historia on opettanut että yleisradion riippumattomuus on itseisarvo yleisradiosta ei saa tulla päivänpolitiikan pelinappulaa

puhemies arvoisa ministeri minäkin olen ilahtunut siitä että perusväylänpitoon osoitetaan määrärahaa ja saadaan vähän korjausvelkaa sitten tulevina vuosina jopa kurottua umpeen vaikka riittämättömiähän nämä määrärahat edelleenkin ovat se mitä haluaisin ministeriltä kysyä liittyy vrn toimintaan ja siihen miten palveluiden saavutettavuus turvataan tulevaisuudessa koko maassa miten me pidämme meidän koko upean suomen asuttuna täältä helsingistä tuonne utsjoelle asti olen todella huolissani siitä että peräti

kahdeltakymmeneltäkahdeksalta asemalta on loppumassa junaliikenne kokonaan ja moni junareitti lakkautetaan miten nämä asiat saadaan kuntoon jotta ihmiset pääsisivät palveluiden pariin käymään työssä opiskelemaan

on tärkeää huomata että varustamosektori rahoittaa tukensa itse varustamot saavat takaisin sen mitä ovat maksaneet olen hyvin tyytyväinen hallituksen linjaan tässä asiassa

puhemies me kaikki tässä salissa tiedostamme että talous sakkaa mutta jos mietitään tätä liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalaa niin kyllä on pakko todeta että kuka pitää huolta maaseudun elinvoimaisuudesta ja siitä että ihmisillä on mahdollisuus liikkua myös maaseudulle ja maaseudulta pois maaseudun kyydit kalpenevat lähes jäätyvät ja sellaisessa hallituksessa jossa on vielä kaiken lisäksi keskustalainen pääministeri ja keskustalainen liikenneministeri eli herää kysymys kuka hallituksessa pitää huolta siitä että koko suomi pysyy jatkossa asuttuna te puhutte kauniisti biotaloudesta ja siihen liittyvistä uusista työpaikoista mutta tämä kaikki vaatii asuttua ja yrittäjyyden mahdollistavaa maaseutua nämä vrn leikkaukset ja y junan lopettaminen siuntioon on järjetön jo edes suunnitelmana vapaat markkinat toimivat tiheillä alueilla suurilla käyttäjämäärillä mutta on täysin epärealistista ajatella että ne toimivat harvaan asutuilla alueilla arvoisa ministeri berner pelkät liiketaloudelliset syyt ovat erittäin huono peruste tehdä kyseisiä ratkaisuja onko teillä johtajuutta hoitaa oma hallinnonalanne ihmisen ja palvelun käyttäjän näkökulmasta

ja sen huomioiminen tässä hallituksen budjettiesityksessä on tärkeää ja tämä on asia jolla nimenomaan näitä maaseudun palveluja pidetään yllä niin kuin tässä edustaja taimelakin huolta kantoi korjausvelka on vuosikymmenien aikaan syntynyt ja nykyinen hallitus ottaa siihen hyvän otteen että saadaan nämä haja asutusalueen tiet kuntoon itse pidän tärkeänä myös toisin kuin edustaja kasvi että pisara rata tässä yhteydessä on poistettu tästä hallituksen esityksestä sen aika tulee kenties muutaman kymmenen vuoden päästä myöhemmin joukkoliikenteeseen kaiken kaikkiaan vielä tulee merkittävä summa ja olisikin tärkeää miettiä voisiko täällä pääkaupunkiseudulla avata tätä joukkoliikenteessä koska täällä noin miljoonan ihmisen alueella tämä markkinaehtoinen liikenne saattaisi toimia hyvin paljon paremmin vielä tähän autoveropäätökseen koska tuolla maailmalla nyt kuuluu että tuo hiilidioksidimittaus onkin hiukan epätarkka ollut niin voisiko siinä lähteä autoverotuksen käytössä johonkin muuhun perusteeseen kuin

rahoituksen korotuksista olisin kuitenkin siihen liittyen kysynyt millä perusteella sitten tämä rahoitus on tarkoitus jakaa ja kohdentaa ja onko siitä mahdollisuus jollain tavalla avoimesti käydä keskustelua toisaalta myöskin haluaisin ottaa esiin tämän raideliikenteen vähennyspuolen uudellamaalla meillä on pitkäjänteisesti noudatettu maankäytön ja liikenteen suunnittelussa periaatetta että kasvavan yhteiskuntarakenteen ratkaisut perustuvat raideliikenteeseen ja tämä on myös euroopassa ja maailmalla

ministeri nyt ollaan vakavan paikan edessä te olette lopettamassa yli puolesta suomesta kokonaan henkilöliikenteen eli maakuntien suomesta olette sanonut niin kuin pääministeri että tilalle tulee paremmat palvelut nyt olette selityksen velkaa nyt eivät enää auta korulauseet miten on mahdollista että jos junaliikenne lopetetaan ja te olette puhunut markkinaehtoisesta

miten te tulette korvaamaan tämän junavuoron jonka te lakkautatte jollakin muulla vaihtoehdolla tänään on ähtärin kaupunginhallitus jättänyt vetoomuksen siitä että te keskustalainen liikenneministeri hoitaisitte tämän asian ja jatkossakin nämä junat saisivat kulkea minä olen ollut mukana

puhemies kuten täällä on todettu perusväylänpidon rahoituksen nosto on hyvä asia mutta kyllä tämä joukkoliikenneostopalveluiden kahdeksantoista prosentin leikkaus on karmeaa kyytiä maakuntien suomelle erityisesti leikkaus kohdistuu junaliikenteeseen mutta myös linja autoliikenne kärsii ja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolinen suomi on tässä tässä nyt kyllä kovan paikan edessä mitä me teemme teillä ja radoilla jos niillä ei ole liikennettä on hyvä muistaa että meillä kaikilla suomalaisilla ei ole autoa jolla voisi ajella me tarvitsemme joukkoliikennettä on myös huomioitava että tämä heikentää töihin pääsyä yksityistierahoja leikataan myös neljäkymmentä prosenttia tämä on huonoa harvaan asutuille alueille kysynkin onko tämä sitä keskustan aluepolitiikkaa lisäksi kysyn tästä sadan megan laajakaistahankkeesta kuinka paljon ensi vuodelle on

pääministeri sipilän hallitus tulee jäämään historiaan kahdesta todella tärkeästä asiasta se tulee taittamaan valtionvelan kasvun ja se tulee lyhentämään perusväylänpidon korjausvelkaa pitäkää mielessä tämä ja näillä molemmilla on tietty tärkeä kytkös keskenään kun me saamme perusväylänpitoon lisäpanoksia me saamme myöskin varmistettua sen että suomen talouden kasvun kannalta tärkein yksittäinen kokonaisuus biotalouden voimavarojen käyttö saa uutta puhtia aikaan ja saamme uusia työpaikkoja tänne luonnonvarojen hyödyntämisen luonnonvarojen hyödyntämisen osalle tässä mielessä ne toimet ovat erinomaisia mitkä liittyvät tähän korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja sen umpeenkuromiseen haluan korostaa myöskin maaseudun laajakaistaverkoston toimivuutta ja nopeitten yhteyksien merkitystä sillä on maaseudun kannalta äärettömän suuri merkitys kun ajatellaan uuden yritystoiminnan kehittämistä ja olemassa olevan yritystoiminnan ylläpitämistä on hyvä että täällä nyt sdpn puoleltakin puhutaan maaseudun puolesta se ei kyllä ole näkynyt täällä aikaisempien hallitusten

hyvät kollegat minä en ihan heti uskonut että heti vaalikauden aluksi kaipaisin vanhaa kunnon keskustapuoluetta mutta nyt kyllä on päässyt käymään näin ministeri berner on hankkinut kannuksensa yritysjohtajana ja yritysmaailmasta ja kaikki kunnia hänelle siitä mutta suomi on maa ja kansakunta ja sitä ei voi johtaa niin kuin yritystä näitä raideliikenteen lakkauttamispäätöksiä ministeri on nyt julkisuudessa perustellut että ne on tehty liiketaloudellisin perustein liiketaloudellisin perustein me kaikki tiedämme täällä että suomi on harvaan asuttu pitkien etäisyyksien maa eikä meillä ole minkäännäköistä realismia ajatella että markkinaehtoista liikennettä olisi mahdollista järjestää juuri missään muualla kuin suurten kaupunkien liepeillä minulla onkin kolme kysymystä ja on teille edustajat korhonen katainen ja rantakangas mitä teille on tapahtunut ja edustajalle vanhanen mihin te olette piilottaneet kaikki teidän keskisuomalaiset tai pirkanmaalaiset kansanedustajanne jotka olisivat täällä näitä lakkautuksia puolustamassa ja mistä sen vanhan kepun saisi takaisin

puhemies tässä on tullut jo monta hyvää puheenvuoroa perustien kunnossapidosta ja sen rahoituksesta ja itse näen myös sen erittäin tärkeäksi olen ollut tutkijalautakunnan puheenjohtajana pohjois karjalassa viimeiset seitsemän vuotta missä on tutkittu kaikki kuolonkolarit minulla on niitä tunnolla yli viisikymmentä pelkästään tänä vuonna kolmetoista ja näistä hyvin monessa osassa on ollut kyse huonosta tienpidosta tuonne kun mennään pohjois karjalaan ja maakuntiin yleensäkin niin siellä yleensä tiestä ei ole jäljellä kuin isot kolot ja kuopat nyt olen onneksi ilokseni nähnyt tänä kesänä että asfaltin hinta ja pien hinta on erittäin halpaa ollut ja tien kunnossapitoon on tullut rahaa olemme saaneet uutta asfalttia tuonne kilometrikaupalla ja tämä on oikea suunta

voi olla että edellisellä edellisellä kaudella leikkasitte tierahoja niin paljon ettei saatu saatu uutta tietä mutta tämä hallitus on oikealla asialla ja nyt mennään oikeaan suuntaan

toimivat ja hyväkuntoiset liikenneväylät ovat ihmisten turvallisen liikkumisen asumisen yrittämisen ja ja elinkeinoelämän toimivuuden kannalta äärettömän tärkeitä liikenneverkostoa pitää katsoa kokonaisuutena johon kuuluvat kaikenasteiset tiet rautatiet vesiväylät lentoliikenne ja myös laajakaista ja sähköiset viestintäyhteydet perusväylien korjausvelka on noin kaksi euroa siksi on hyvä että hallitus ohjaa korjausvelan kasvun pysäyttämiseen ja ja sen hallittuun vähentämiseen kolmen vuoden aikana yhteensä kuusisataa miljoonaa josta ensi vuonna sata miljoonaa kaiken kaikkiaan on hyvä että nyt sijoitetaan rajallisia määrärahoja uusien isojen

puhemies kyllä tässä syystäkin joutuu olemaan huolissaan pitkän huokauksen kanssa on todettava että vaikka parlamentaarisesti sovittiin rahoituksen tasosta korjausvelan maksattamiseksi niin tosiasiassa tavoitetasosta jäätiin hyvin paljon ja tämäntyyppinen parlamentaaristen lupausten pettäminen on vain esialkua sille mitä on luvassa minusta ikävintä tässä kaikessa on että tämäkin raha on löydetty tosiasiassa uusista hankkeista siis kehittämisvelka kasvaa samaan aikaan tämä on sitä väärää politiikkaa josta yhdessä olemme päättäneet että ei näin mutta varmaan kaikkein olemme huolissamme siitä että että eduskunnassa on iso liikennepoliittinen valiokunta eli tämä iso sali läpi eri ryhmien aina ollut yksimielinen siitä että kyllä suomessa markkinaehtoinen liikenne ei ole vain se ainoa ratkaisu ja nyt minä pelkään ministeri että tämä on väärä liike teiltä tällä tavalla ajatellen että jossakin kulkisi markkinaehtoista liikennettä sen jälkeen kun

pidän hyvänä sitä että tätä lähdetään tosissaan kuromaan kiinni se on erittäin tärkeä sadan miljoonan miljoonan euron panostus siihen ja sille on jatkoakin luvassa eli tämä kärkihankevalinta on oikea mitä tähän raideliikenteeseen tulee niin niin totta kai se on aiheuttanut aiheuttanut keskustelua ja on tietysti hyvä että niitä korvaavia vaihtoehtoja mietitään kysyisin tästä olenko ymmärtänyt oikein että

tämä ostoliikenne nyt uhkaa loppua tulee niin jo nykyinen lainsäädäntö sen sen mahdollistaa mitä tulee sitten täällä esille tulleeseen ylen asiaan niin haluaisin siitä todeta sen että kyllä yle on ollut ja tulee olemaan eduskunnan radio se on budjetissa vain läpikulku eränä samalla tavalla kuin eduskunnan menot ja presidentin kanslian menot eli eli kyllä eduskuntapuolueet päättävät siitä millä tasolla yleä rahoitetaan mutta ei voi olla niin että yle olisi täysin säästötoimien

hyvä ministeri tiedättekö te miltä suomi näyttäisi kehä kolmosen ulkopuolella jos kaikki liikenne tapahtuisi markkinaehtoisesti onko tämä nyt sitä keskustan aluepolitiikkaa jolla suomi laitetaan kuntoon monet pienet ja isotkin kuten siuntiossa radanvarsiasemat hiljentyvät keskustan uuden aluepolitiikan vuoksi ja suomen poikki kulkeva yhteys katkeaa

arvoisa puhemies tämä summa säästö jota te nyt haette näillä ostopalveluliikenteen leikkauksilla on murto osa siitä summasta jonka te käytätte esimerkiksi tähän autoveroaleen ja kun katsotaan mitä nyt nämä ostoliikenteen leikkaukset saavat aikaan maakunnissa niin nämä eivät ole missään suhteessa toisiinsa täällä on historiallinen hetki koskaan ei ole näin vähän ollut keskustan kansanedustajia keskustelemassa budjetissa ja kun on kysytty mitä pirkanmaan keskustan kansanedustajat tästä miettivät niin kerron koko systeemin alasajo kerralla on rankka juttu jota en tule hyväksymään nyt on tehtävä kaikki voitava jotta vahingollinen päätös kumotaan näin totesi esimerkiksi kansanedustaja arto pirttilahti pirkanmaalta kysyn ministeri berner aiotteko perääntyä näiden junavuorojen lakkautuksessa

nyt on kyllä hieman ihmeteltävä demarien linjaa te te olette olleet vahvassa suuressa merkittävässä roolissa kun olette vieneet suomea euhun nyt tämän päivän politiikassa te te ette tiedä mitä määräyksiä sieltä eusta tulee

kahdessa puheenvuorossa tässä debatissa ja ja aikaisemminkin jo ihmetelleet minkä takia autoveroa lasketaan ja minkä takia

pohditaan miten kabotaasiliikenne saadaan vastaamaan eu määräyksiä eu eu on antanut suomelle huomautuksen kabotaasista ja myös autojen liisauskäytännöstä jolla on suora merkitys autokaupan menekkiin jos te haluatte ihan oikeasti että autoverokertymä pysyy jonkinmoisena niin pistäkää sitten omaan vaihtoehtoonne myös samat verojen

liikenne ja viestintäministeriön pääluokka haasteiden osalta aika hyvä läpileikkaus koko hallituksen haasteista samaan aikaan meidän pitää tehdä miljardien säästöt joista osa tulee myös tämän ministeriön harteille ja samaan aikaan hallitus tekee uudistuksia joukkoliikennevarojen leikkauksia on tehty varmaan viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana aika moneen kertaan mutta koskaan aikaisemmin ei ole näin paljon panosta laitettu siihen että lähdetään hakemaan korvaavia järjestelyjä puhutaan jopa markkinaehtoisuudesta

eli tässä suhteessa rohkaisu hallitukselle ei ole ministerin vika se että hallitusohjelmassa on sovittu että viisitoista miljoonaa tästä leikataan ja samanlaisia viisitoista miljoonia siellä leikataan monesta muustakin jos ajattelette että säästöjä ei lainkaan kohdistettaisi keskustalle hankaliin asioihin niin siinä olette
vielä edustajat hassi ja paatero ja sitten ministeri

tämän eu kortin käyttämiseen haluaisin puuttua yksi suomen lempiurheilulajeistahan on perustella eulla kaikenlaisia asioita joissa sylttytehdas oikeasti on kotona suomessa eu ei mitenkään määrää alentamaan autoveroa arvonlisävero taitaa olla ainoa verolaji jossa eu säädökseen sisältyy yläraja mutta sen sijaan kyllä voidaan todeta se että joku tietty verorakenne on kilpailun kannalta epäreilu silloin pitää korjata sitä rakennetta mutta ei se mitenkään pakota alentamaan verotasoa

rouva puhemies ihan ensin yleinen huoli tästä yle keskustelusta koska nyt julkisuudessa on ihmisillä kyllä varmaan aikamoinen hämmennys siitä miten ylen rahoitus tulevaisuudessa neuvotellaan kuka siitä päättää ja muuta se on ollut kuitenkin vuosikymmenet aika selkeä ja nyt siihen on on saatu tämmöinen hässäkkä niin kuin moneen muuhunkin asiaan huoli julkisesta liikenteestä on tietenkin täällä

toisena ehkä pisara joka olisi koko meidän julkista liikennettä rataverkkoa auttanut ison ison harppauksen eteenpäin

kun me olemme kerran ilmastonmuutoksen kerran ilmastonmuutoksen ja muunkin osalta tavoitelleet niin rata kuin raideliikennettä on se sitten raitiovaunuja tai tai ihan vrn puolella sitä tulevaisuutta niin nyt tuntuu että koko meidän julkista liikennettä romutetaan isolla lekalla alaspäin ja se on minun huoleni sitten kun ajatellaan sitä yksityispuolta mistä täällä ollaan kauhean huolissaan minä olen huolissani että kaikki pistetään markkinaehtoiseksi mutta yksityisteiden kohdalta täältä lähtee neljäkymmentä prosenttia tuista pois onko se sitten myöskin sitä aluepolitiikkaa
sitten ministeri berner kolme minuuttia ja sen jälkeen jatketaan
arvoisa puhemies ensinnäkin olen erittäin sitoutunut siihen että ylen päätökset tehdään nimenomaan parlamentaarisesti se että yle on osa eduskunnan päätösvaltaa on nimenomaan tärkeä osa meidän demokratiaa pisara rataa ei ole suinkaan haudattu meillä on aiesopimus joka on voimassa vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista saakka sen mukaan edetään ja ensi vuodelle on varattu yksitoista miljoonaa pisara radan suunnittelua varten edetään askel kerrallaan senkin osalta tampereen raideliikenteen osalta samoin olemme sitoutuneet aiesopimukseen ja pidämme siitä kiinni ymmärrän erittäin hyvin tämän huolen joukkoliikenteen suhteen me tarvitsemme hyvää toimivaa joukkoliikennettä työssäkäyntialueita varten ja myöskin meidän tukemista varten se on aivan selvää että jotta me saisimme toimivan joukkoliikenteen pitkällä tähtäimellä me tarvitsemme sinne useampia toimijoita me tarvitsemme samanlaista hyötyä kuin aikanaan telemarkkinoiden avaaminen on tehnyt kuluttajille ja asiakkaille ympäri suomen kilpailukykyisistä hinnoista hyvästä palvelusta

nyt näiden lakkautettavien linjojen osalta raideliikenteessä meidän on haettava ratkaisuja jotka tukevat sitä että me emme jätä ketään ilman kyytiä työpaikalle tai opiskeluun se vaatii vaihtoehtoisten ja korvaavien ratkaisujen neuvottelemista

ja monopoliehtoja vastaan tarjolla riittävästi velvoiteliikennettä ja meidän on katsottava millä tavalla me saamme niille raiteille joissa nytten ei ole liikennettä sitten kilpailevaa liikennettä aikaiseksi me tarvitsemme lisää tarjontaa jotta meille syntyy myöskin lisää kysyntää ja tämä on nimenomaan maaseudun etu että me löydämme uusia vaihtoehtoisia ratkaisuja ilman sitä työtä on aivan selvää että pitkällä tähtäimellä pelkällä ostoliikenteellä emme pysty kehittämään joukkoliikennettä riittävästi vaan tarvitaan lisää yrittäjyyttä tarvitaan lisää toimijoita ja tarvitaan lisää elinkelpoisuutta ja se syntyy sääntelyä purkamalla ja mahdollistamalla ympäristöä

arvoisa rouva puhemies sinällään ristiriitaista liikennepolitiikkaa perustellaan autoveroa sillä että päästöjä vähennetään kun autokantaa uudistetaan samalla me tiedämme että sille töissä käyvälle vähän pienipalkkaisemmalle väestölle jolta nyt rataosuuksia leikataan on oikeastaan ainoa mahdollisuus se julkinen liikenne

nämä kaksi asiaa halutaan myös tehdä ympäristöpolitiikkaa liikennepolitiikalla ja nyt nämä hallituksen ajatukset eivät tue tätä laisinkaan vaan ollaan poistamassa sitä joukkoliikennettä millä pystytään turvaamaan sitä vähempipäästöistä liikennettä ministeri arvokkaasti toi esille että pitää olla markkinaehtoista raideliikennettä ja toivonkin että ministeri tänään vielä voisi vastata olisiko se mahdollista että ostopalveluja käytettäisiin niin että niillä tiheään asutuilla alueilla missä nyt meinataan raideliikenteen osalta vrn toimia lakkauttaa voisi olla kunnallisia liikenneyhtiöitä mukana toiminnassa

talman edustaja gustafsson ilmaisi huolensa tässä aikaisemmin siitä että että valmistelun taso on heikko ja tuntuu siltä että hallitus ei tiedä omien päätöksiensä taustoja tai seurauksia eilinen farssi tämän lomarahan suhteen ensin pitää leikata lomaraha mitä varten se pitää luoda oli yksi esimerkki tämä y juna ja muut junapäätökset

uskottavuuttahan ei paranna paranna myöskään se että esimerkiksi y junan tapauksessa johtava virkamies julkisesti kertoo tietoa joka ei ole edes linjassa ministeriön oman päätöksen kanssa se vie vie uskottavuutta koko tästä päätöksentekoprosessista y juna sinänsä on on näitten monien junien joukossa ihan omassa luokassaan kun puhutaan käyttäjämääristä ja se tosiaankin lakkautetaan yhden pilkku yhden miljoonan euron säästön takia samalla viedään läntiseltä uudeltamaalta käytännössä hyvin iso osa joukkoliikenneinfrasta kokonaisuutena säästö on kaksitoista miljoonaa euroa jonka voi suhteuttaa vaikka siihen minkä edustaja antti lindtman otti esille siihen pääasiassa saksan autoteollisuuden tukemiseen menevään rahamäärään mutta volkkari on varmaan tuen tarpeessa tällä

rouva puhemies olemme kaikki huolestuneita joukkoliikenteestä se on hyvä kuljetusmuoto palvelumuoto mielestäni hallituksenkin tulee nyt tehdä tarkkaa työtä sen suhteen miten ne palvelut pystytään turvaamaan ovatko ne sitten kyytitakuuta ovatko ne minkä tyyppistä muotoa katsotaan vähän pidemmälle olisin kyllä toivonut että kun viime hallituskaudella tuhansia bussivuoroja valtakunnasta lakkautettiin tuo huoli olisi ollut niin niin sydäntä koskettavaa kuin se tällä hetkellä on mutta olemme kaikki asiasta kiinnostuneita ja huolestuneita

tuon työn aikana kyllönen virkkunen risikko työn tulos oli hyvä tuo kuusisataa miljoonaa jää todellakin tämän hallituskauden historiaan sillä paikataan niitä monttuja edustaja kasvi se vain on näin että kilpailukyky edellyttää että meidän perustiestö on kunnossa ja sama pätee ratapuolella vr on kärsinyt kaiken aikaa muun muassa routavaurioista eri liikenneyhteyksien huonosta kulkemisesta ja tämä on vaikeuttanut

arvoisa rouva puhemies kysyisin rouva ministeriltä kaksi periaatteellista kysymystä vr group osakeyhtiöstä ensinnäkin jos me menemme markkinaehtoiseen liikenteeseen näettekö te mitään ristiriitaa että osakeyhtiöissä on kannustinjärjestelmä jossa liikevoitto määrittelee sitten konsernitasolla tai yksikön tasolla johtajien palkat itse näen siinä ainakin riskin en tiedä onko se sitten vaikuttanut millään tavalla päätöksiin toinen kysymys mikä liittyy käytännön esimerkkiin vr lakkautti omavaltaisesti aamujunan iisalmesta helsinkiin se kyllä lähti kajaanista ja siellä paikallisen väestön keskuudessa nousi kova haloo minä tarkistin kaupungin johdolta onko

että he aikovat lakkauttaa elinkeinopoliittisesti tärkeän aamujunan ei millään tavoin löysin kyllä tiedotteen maaliskuulta jossa vr toteaa että kesän junavuoroihin tulee muutoksia eli muutoksia kesän junaliikenteeseen työ ja liikematkustuksen kausiluonteisen vähenemisen vuoksi minun mielestäni tämä ei ihan täytä lakkauttamiskriteereitä

arvoisa rouva puhemies tasavallassamme on ollut kolmekymmentä vuotta paikallisradiotoimintaa ihanteet olivat suuria alkuun että puhuttiin sananvapauden ja paikallisen viestinnän laajenemisesta mutta tilanne on johtanut aivan muuhun paikallisradiotoiminta on ketjuuntunut siitä huomattava osa on jo ulkomaalaisessa omistuksessa ja uusia toimilupia viime aikoina myönnettäessä ei ole enää edes vaadittu paikallisuutta toimilupaehtoihin katsotteko rouva ministeri että tulevaisuudessa pitäisi olla selvemmin kriteerinä toimilupaehdoissa paikallisuuden vaatimus jotta aitojen paikallisradioitten asema turvataan ja vahvistetaan suomalaisomisteisuutta ja katsotteko että viestintävirasto on riittävässä määrin hoitanut valvontatehtävänsä

sitä että kahdeksantoista pilkku kuusi miljoonaa euroa siis viitenä miljoona euroa vähän reilut tasomuutosta ja leikkaus mahdollistaisi sitten jotenkin neuvotella

suomeksi sanottuna sitä että halutaan vähentää junaliikennettä jotta voi tehdä linja autoissa matkustamiselle tilaa mitä tämä käytännössä tarkoittaa sitten muutamaan muuhun asiaan kiinnitän huomiota minun ymmärtääkseni erityisesti printtimedian vaikeudet eivät ole missään tapauksessa vähentyneet päinvastoin ja kun täällä on tämä median innovaatiotuki jolla on haluttu rakentaa siltaa digitaaliseen maailmaan niin nyt te vähennätte siitä kymmenen en ymmärrä tätä ratkaisua sitten täällä on tämä valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen siitä äsken jo kysyttiin mutta kysyn nyt vielä tarkoittaako tämä todella sitä että tämä kuusitoista miljoonaa euroa eli koko rahapotti otetaan pois tulevalta vuodelta kiitos

puhemies tuossa edustaja rossilla vieressä on ruutu auki ja se kertoo kesältä neljäntoista uutisen pelkästään itä suomessa lakkautettiin kaksisataa bussivuoroa kun joukkoliikennemäärät pienenivät kaksisataa bussivuoroa pelkästään yhdellä alueella yhden vuoden aikana tahdon tällä vain sanoa sitä että ehkä liikennejaos käy valtiovarainvaliokunnassa vähän pidemmän ajan historian siitä se vain todistaa sen että ei meillä kenelläkään tule olemaan sellaisia rahoja että me saisimme nämä joukkoliikennemäärärahat sellaiseen nousuun että nämä kaikki kaksisataa vuoroa ja nyt nämä saataisiin palautettua tällä julkisella tuella siksi on minusta rohkaisevaa se että nyt ministeriö hakee sellaisia uusia toimintatapoja joilla saadaan myös yksityisen kilpailun kautta uutta tarjontaa

tuolta maakuntien suomesta ja olen todella huolestunut siitä millä tavalla sekä maantieliikenne että raideliikenne tulevaisuudessa toteutetaan

sosialidemokraatit hankkivat rahoituksen täältä eduskunnan kautta peruskorjausta tulee jatkaa mutta erityisen huolissani olen nyt tästä ajankohtaisesta aiheesta eli raideliikenteestä meille yläkarjalaisille kaikkein jouhevin reitti etelä suomeen on junayhteys tätä ei voi korvata samalla tavalla

tässä mielin pitäisi varmasti tehdä pakkolaki että tuo markkinaehtoisuus ulotettaisiin vain itä ja pohjois suomeen

arvoisa puhemies nyt on kyse merkittävästä rautatieliikenteen alasajosta pussitatte joensuun laitatte pirkanmaan keski suomen kärsimään jyväskylä haapamäki seinäjoen länsi uusimaan kehittymismahdollisuudet heikkenevät ei tällaista keskittämistä ole nähty ja sitten sanotte että nyt tämän ostoliikenteen tilalle tulee markkinaehtoista toimintaa ja sanotte että kun tapahtuu niin se on maaseudun etu kas kun ei siellä lakkautetuilla alueilla vielä yksikään ole tajunnut että tämä on heidän oma etunsa viimeksi tänään joensuun kaupunginvaltuusto on vedonnut teihin että perukaa nämä päätökset siis täältä helsingistä ministeri kertoo että kun lakkautamme nämä junavuorot niin se on teidän etunne ei tämä logiikka aukea en tiedä aukeaako se hallituspuolueiden kansanedustajille yhdellekään niistä alueista joihin nämä lakkautukset kohdistuvat se ei ole auennut auennut on pakko kysyä onko päätöksellänne hallituspuolueiden maakuntien kansanedustajien tuki se on selvitettävä sdpn eduskuntaryhmä tulee seuraavassa kokouksessaan käsittelemään välikysymystä tämän asian tiimoilta

rouva puhemies minusta ministerin vastaus kyllä kavalsi sen tässä rautatieyhteyksiä koskevassa asiassa että ensin on hutkittu ja nyt sitten tutkitaan miten korvaavia vaihtoehtoja mahdettaisiin löytää eli järjestys on täysin väärä tässä budjetissa on muutenkin valitettavan vähän konkretiaa epäselväksi jää mihin liikennehankkeisiin suunnataan tätä luvattua ja kaivattua korjausrahaa mihin tämä kuusisataa miljoonaa euroa osoitetaan ja milloin tästä aikataulusta päätetään meillä esimerkiksi lapissa valtatie kaksikymmentäyksi on kansallinen häpeätahra voi sanoa suoraan näin kova rekkaliikenne routinut tie kapea ja suistumisia talvilla jopa päivittäin ja viikoittain tunnetteko tätä hanketta ministeri toinen asia olette todennut että

tässä on kertomuksia yli sadalta ihmiseltä joiden mielestä tämä ei ole heidän etunsa että y juna lakkautetaan tässä on koululaisia jotka joutuvat vaihtamaan koulua ihmisiä jotka joutuvat irtisanoutumaan työstään perheitä jotka joutuvat muuttamaan eli tämä ei ole vähäpätöinen asia heillekään suurempi kysymys tässä keskustelussa on on huoli siitä mikä on hallituksen kanta joukkoliikenteeseen yleensä tässä keskustelussakin on noussut ilmi ministeriön suunnalta ärtymys siitä että pääkaupunkiseudulla toimii hsl joka on subventoitua joukkoliikennettä se ikään kuin vääristää tätä markkinaehtoisen liikenteen kilpailuasemaa ovatko keskusta ja hallitus sitä mieltä että joukkoliikennettä ei subventoida ja jos on tämä periaate jota tullaan viemään myöskin terveydenhoitoon vanhustenhuoltoon päivähoitoon ja muihin yhteiskunnallisiin palveluihin

on kiva havaita että nyt maaseudulla on ystäviä koko salissa kun sitä ei aina ole ole täällä ihan ihan näin laajaa rintamaa ollut mutta hyvä kun on otan kiinni tähän edustaja aallon puheenvuoroon kun te puolustitte kovasti että vihreät ovat huolissaan siitä että joukkoliikenne maaseudulta saattaa vähentyä minäkin olen siitä huolissani mutta kun te tänään aikaisemmin esititte työmatkavähennyksen leikkaamista niin kyllä minun täytyy sanoa että kun tulee semmoiselta paikkakunnalta joka on viisikymmentä kilometriä tampereelta ja suuri osa enemmän kuin parituhatta ihmistä käy päivittäin tampereella töissä niin jos meiltä työmatkavähennystä leikataan niin se on kyllä varmin tae että maakunnasta väki väki siirtyy siirtyy keskuksiin että jos oikeasti olette maaseudun puolella niin kuin lämpimästi toivon niin voisitteko vetää nyt edes takaisin sen esityksen työmatkavähennyksen leikkaamisesta

puhemies olemme miettineet että työmatkakuluvähennysjärjestelmä pitäisi kokonaan uudistaa kilometripohjaiseen systeemiin se voitaisiin tehdä myös semmoisten vyöhykkeiden kautta että siellä missä oikeasti ei ole vaihtoehtoa omalle autolle siellä tämä korvaus on suurempi ja siellä missä on vaihtoehtoja siellä se korvaus on pienempi tämä on se pihvi tämä olisi alueellisesti ja tämä vähentäisi ruuhkia ja sujuvoittaisi liikennettä tämä on se pihvi tässä näin

nämä raideliikenteen lopettamispäätökset ovat käsittämättömiä eikä niitä voi millään hyväksyä eikä näiden aiempien bussivuorojen lakkauttamista voi tässä nyt käyttää millään tavalla perusteena tällä päätöksellä viedään maakunnalta elinvoimaisuutta ja vaikeutetaan kohtuuttomasti ihmisten elämää hyvät kulkuyhteydet ovat maakuntien elinvoimaisuuden kannalta elinehto markkinaehtoinen bussiliikenne ei voi esimerkiksi korvata joensuusta länteen ja pohjoiseen meneviä junavuoroja olisin toivonut ministerin edes käyvän pohjois karjalassa tutustumassa tilanteeseen ennen kuin tekee näin ratkaisevalla tavalla maakunnan elinvoimaisuutta heikentäviä päätöksiä pohjois karjalassa on hyvin vaikea ymmärtää miten tämä voi olla meidän etu päinvastoin ministeriin ovat vedonneet muun muassa pohjois karjalan maakuntaliitto pohjois karjalan yrittäjät kauppakamari itä suomen yliopisto ja joensuun kaupunginvaltuusto eikö näiden asiantuntijatahojen mielipiteellä ole mitään merkitystä vaan ministeri pystyy täältä helsingistä käsin arvioimaan tilanteen ja tekemään päätöksiä vastoin kaikkien paikallisten asiantuntijoiden näkökulmia valtion eikä valtionrautateiden tehtävä ole pelkästään voiton tavoittelu on pidettävä huolta myös muista yhteiskunnallisista tehtävistä ja tässä päätöksessä on unohtunut aluevaikutusten

arvoisa puhemies tähän liikennekokonaisuuteen liikennekokonaisuuden osalta on tietysti tärkeää että lvmn johdolla kaiken kaikkiaan arvioidaan tätä liikennettä sillä tavalla että yksikään alue ei jää vahingossakaan katveeseen viime kaudellahan tällaista arviointia ei tehty vaikka sekä lainmuutosten että ostopalveluleikkausten rahoitusleikkausten takia suomesta leikattiin viime kaudella tuhansia bussivuoroja minkäänlaista arviointia siitä ei tehty jääkö joku katvealueeksi vai ei tästä viime kauden virheestä meidän tietysti on otettava opiksi lvm todella lähtee nyt arvioimaan sitä että katsotaan tämä kokonaisliikenne kaiken kaikkiaan ettei näitä katvealueita nyt sitten

raideliikenne on todella tärkeä niin ympäristön kuin ihmisten sujuvan liikkumisen kannalta täällä on maaseudusta puhuttu paljon maalta tullaan keskustaan kaupunkiin ja helsinkiin junilla mutta nostaisin esiin asian joka koskettaa niin maaseudulta matkustavia kuin helsinkiläisiä ja ja koko pääkaupunkiseutua ja metropolialuetta ja se on pisara rata joka täällä on mainittukin keskustelussa todella harmi ja ja sääli että se se on jäänyt ja siirretty nyt ja että se on vasta tämän hallituskauden jälkeen joskus hamassa tulevaisuudessa kesäkuuhun mennessä olisi pitänyt eu rahat hakea nyt ne on menetetty pisara ratahankkeella olisi ollut suunnattomat asuntopoliittiset vaikutukset työllistävät vaikutukset se olisi lisännyt asuntorakentamisen kokonaistuotantoa yli kuudella miljardilla eurolla ja työllisyyttä yli neljäkymmentäkahdeksantuhatta henkilötyövuotta tämä sali on keskustellut budjetin yhteydessä taloudesta ja siitä mistä uutta työtä syntyy tässä olisi ollut hanke joka olisi tälle metropolialueelle tuonut todella sitä potkua ja mahdollisuutta tämä on tämän

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitoksia liikenneministerille siitä että täällä kuultiin kysymys tampereen kaupunkiraitiotiehankkeesta ja kuultiin myös teidän sitoutumisenne tämän hankkeen eteenpäin viemiseen toivon todella että takki tässä asiassa ei käänny vaan näistä sitoumuksista pidetään kiinni

sopimusten myötä lakkauttamassa keräsimme sieltä ihmisiltä postikortteja ja toimitamme ne liikenneministeri bernerille mutta muutama huomio muutama terveinen jo heti tässä näin junayhteyksiä ei tulisi missään nimessä lopettaa juna on meille päivittäinen kulkuneuvo töihin ja kouluun asiakkaita on useasti jopa niin että juna on aivan täynnä olisihan se kiva kulkea junalla kouluun jatkossakin luuletteko kirosana että lopetan koulun tämän takia eräs toinen matkustaja ihmetteli siellä että jos tämä korvataan bussiliikenteellä niin hänen päivittäinen työmatkansa pitenee kahdella tunnilla ja työmatkaliikenteen hinta kaksinkertaistuu ymmärrättekö te näiden ihmisten huolen siitä kun näitä raideyhteyksiä nyt ollaan lakkauttamassa

vrn hallintoneuvosto kokoontui heti tämän tiedon jälkeen ja edustaja timo korhonen joka on siinä varapuheenjohtajana kertoikin että siellä tuli yksimielinen esitys ei tehdä nyt näitä leikkauksia vaan tehdään selvitys valtakuntaan miten joukkoliikenne voidaan kokonaisuudessaan järjestää ja nyt jos te te olette viisas ministeri berner niin vedetään pois tämä esitys seuraavan vuoden aikana tehdään kokonaisvaltainen selvitys niin kuin hallintoneuvosto

arvoisa puhemies nämä säästöt ovat tosiaan ikäviä ja niitä on tehtävä on ihan ymmärrettävää että nämä puhututtavat mutta odotan mielenkiinnolla opposition vaihtoehtoja pisara rata pisara rata on kohtuuttoman kallis tähän taloustilanteeseen ja olen aina ihmetellyt sitä että sitä perustellaan rakentamisella nimenomaan asuntorakentamisella en voi mitenkään ymmärtää sitä että hakaniemen tori mikä on lähes ainoa paikka mikä on tyhjillään siinä rakennettaisiin umpeen sen sijaan taloustilanteeseen vaaditaan työpaikkoja laskenut kuinka paljon näillä perusväylänpitorahojen ihan kohtalaisilla korotuksilla saadaan uusia työpaikkoja ja sitä kautta tuloja yhteiskunnalle

korjausvelkaan liittyen perusteet hankkeiden valintaan tulevat olemaan asiakkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet turvallisuusnäkökulma ympäristönäkökulma korjausvelan kasvun ennakointi ja ja siihen tarvittavat toimenpiteet näitä kriteereitä seurataan ja hankkeet valikoituvat tämän mukaisesti on selvää että tämä tulee luomaan dynamiikkaa ympäri maata ja myöskin vaikuttamaan omalta osaltaan elinvoimaisuuteen laajakaistan osalta hankkeeseen on kaiken kaikkiaan myönnetty kuusikymmentäyhdeksän pilkku viisi miljoonaa euroa josta tähän saakka on käytetty neljäkymmentäkuusi pilkku yhdeksän miljoonaa sitoutumattomia varoja on tällä hetkellä vielä kaksikymmentäkolme pilkku kaksi miljoonaa euroa hanke viedään loppuun saakka ja toivottavasti saadaan ensi vuonna tämä toteutettua kysymys on paljolti ollut myöskin siitä miten alueet ovat laittaneet hankkeita liikkeelle ja saaneet tarjouksia

paljon hakemuksia joukkoliikenteen osalta on vielä kerran todettava se että hallitusohjelman mukaan tehdään leikkaus joka on viisitoista miljoonaa euroa tämä leikkaus kohdistuu ostoliikenteeseen tämän lisäksi vrn toimesta ajetaan velvoiteliikennettä monopolisuojaa vastaan ja markkinaehtoista liikennettä molemmat ovat edelleen käytettävissä olevia työkaluja ostoliikennettä meidän on on hallitusohjelman mukaan leikattava sen lisäksi meillä on käytettävissä halukkaita yrittäjiä jotka ovat tarjoutuneet sitoviin sopimuksiin ajamaan vaihtoehtoista korvaavaa liikennettä useimmilla alueilla ei vielä kaikilla mutta lähes sen lisäksi haemme erilaisia kutsupohjaisia ratkaisuja monilla alueilla liikennemäärät ja henkilömäärät ovat niin pienet että on on tehokkaampaa hakea ja kuljettaa ihmisiä pienemmillä ajoneuvoilla on selvää että tämän leikkauksen vaikutukset ovat olleet itselleni hyvin selvästi tiedossa sen takia olemme tehneet niin paljon töitä

millä tavalla meidän monopolimme toimii näissä olosuhteissa katsoaksemme myöskin sen onko tarjolla riittävästi kilpailevaa ja kilpailuun tarttuvia vaihtoehtoisia operaattoreita ja liikennöitsijöitä niitä on mutta me puhumme myöskin neuvotteluista joissa käymme niin vrn kuin muidenkin osalta yritysten sisäisten asioiden käsittelyyn tulee menemään vielä hetki aikaa ennen kuin meillä on kaikki ratkaisut valmiina mutta sen voin sanoa että suomesta ei lopu junaliikenne suomessa tulee olemaan enemmän tarjontaa tulevaisuudessa suomen kannalta syntyy parempaa markkinaehtoista liikennettä joka synnyttää joustavampaa palvelua enemmän pysähtymismahdollisuuksia useampia reittejä

meidän on nyt lähdettävä koska me kohtaamme näitä leikkaustarpeita jokaisessa hankalassa tilanteessa on aina myös mahdollisuus ja niin tässäkin meidän on käännettävä tämä haasteellinen kysymys mahdollisuudeksi näin on aikanaan jouduttu tekemään myös myös muissa olosuhteissa ja niin meidän täytyy tehdä nytkin meillä ei ole sitä aikaa jota kahdeksankymmentä luvulla oli kun telemarkkinoita avattiin kilpailulle joka kesti noin viisi vuotta nytten meillä on aikaa vain vähän mutta meidän täytyy sen eteen tehdä töitä että jokainen täällä saa riittävän turvallisen ja hyvän palvelun ja huolehtia siitä että ne toimijat jotka toimivat liikenteessä toimivat kilpailukykyisesti ja pystyvät myöskin saamaan aikaiseksi sellaista yrittäjyyttä ja elinkeinoa joka on kannattavaa tämä on tulevaisuuden suomi ja tällä myöskin suomea saadaan nostettua vaikkakin tässäkin yhteydessä se tapahtuu vaikeuksien kautta
no niin ja seuraavaksi siirrymme sitten valtiovarainministeriön aihekohtaan ministeri vehviläisen seurassa vietämme nyt vähintäänkin tunnin olkaa hyvä esittelypuheenvuoro ministeri vehviläinen

arvoisa puhemies erityisesti haluan tässä puheenvuorossa esitellä kuntatalouden tilaa kunta asioita ja lyhyesti myös julkisen palvelun digitalisointia ja jos aikaa jää niin pari sanaa myös kokeilukulttuurista ensinnäkin hallituksen toimista kuntataloutta koskien totean sen että kuntatalouden tilannekuva ja haasteet ovat meidän kaikkien tiedossa varmastikin kuten erityisesti yleinen heikko taloustilanne korkea työttömyys ja verotulojen hidastunut kasvu kuntien kuntien velkaantumiskehitys julkisen talouden tervehdyttämisvaatimukset kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisen tarve kuntatalous on nähtävä osana julkista taloutta ja nyt ensimmäistä kertaa kuntatalousohjelma on osa julkisen talouden suunnitelmaa ja kuntataloudelle on asetettu myös oma tasapainotustavoite ja sitova menorajoite jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä aiheutuvaa painetta hallituksen tavoitteena on siis ensinnäkin vakauttaa ja tasapainottaa kuntataloutta sekä toiseksi vähentää kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita ja tällä tavalla vahvistaa julkista taloutta toimenpideohjelmassa kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimiseksi on asetettu yhden miljardin euron kustannussäästötavoitteet ja on tarkoitus että se valmistellaan tämän vuoden loppuun mennessä ja hallituksen esitykset valmistellaan vuosina kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista on myös hyvä muistaa että jo kataisen hallitus vuonna kaksituhattakolmetoista asetti tämän saman tavoitteen ja samalla euromäärällä joten ajattelen niin että täällä eduskunnassa tälle hankkeelle on vahva poliittinen tuki yli puoluerajojen jos kunnille annetaan uusia tehtäviä tai velvoitteita kompensoidaan niiden aiheuttamat kustannukset täysimääräisesti kunnille hallituksen tekemät erityisesti pieni ja keskituloisia suosivat veroperustemuutokset korvataan kunnille täysimääräisinä

noin viidelläsadalla miljoonalla eurolla tämän vuoden varsinaiseen talousarvioon verrattuna kokonaisuutena talousarvio on siis selvästi kuntataloutta vahvistava kuntatalouden tasapainotuksesta haluan vielä todeta että se on jatkuva prosessi ja siinä on erityisvastuu myös kunnilla itsellään pelkästään valtion toimin kuntatalous ei tasapainotu otan esimerkiksi vaikka liperin kunnan joka otti itse käyttöön vuodesta kaksituhattakaksitoista lähtien päivähoidon tuntiperusteisen tuntiperusteisen laskutuksen ja on saanut noin viidensadantuhannen euron kustannussäästöt vuositasolla ja myös perheet kiittävät kuntien tilanteeseen liittyen haluan todeta että on aivan ratkaisevaa että hallitus ja eduskunta onnistuvat yhdessä sote uudistuksen toteuttamisessa kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinnassa näiden reformien osuudeksi on hallitusneuvottelujen yhteydessä asetettu yhteensä neljän miljardin euron tavoite kestävyysvajeen ja se on paljon sen myönnän arvoisa puhemies sitten julkisten palveluiden digitalisoinnista joka kuuluu tähän uudistussalkkuuni sinne puolelle me kirjasimme hallitusohjelmaan tiettyjä kärkiasioita tähän liittyen ja nostan oikeastaan vain yhden lyhyesti esitellen eli meillä on kärkihankerahoitusta varattu kolmelle vuodelle sata miljoonaa euroa julkisten palveluiden digitalisointihankkeisiin ja niistä ensimmäisenä viedään eteenpäin niin sanottua kansallista tulorekisteriä sitä valmistella viime hallituskauden loppupuolella mutta siinä ei vielä päästy eteenpäin eikä siihen ollut hankittu rahoitusta valmistelu on nyt edennyt ja myös ensi vuoden budjetissa siihen pystytään laittamaan ensimmäiset rahat ja se on yli kahdenkymmenen miljoonan euron hanke kaiken kaikkiaan mistä siinä sitten on kyse niin

samassa rekisterissä ja erityisesti elinkeinoelämän kannalta tämä on hyvä eli vain kerran yritykset ilmoittavat vaikka työntekijänsä palkkatulot tätä kautta me pystymme lähtemään myös siitä että sosiaaliturvan ja työtulon yhteensovitus on jatkossa helpompaa tämä on iso ja monen vuoden hanke mutta ensi vuonna tämä lähtee liikkeelle

annan puheenvuoron nyt ensimmäisenä hallintovaliokunnan puheenjohtaja edustaja mattilalle
arvoisa rouva puhemies kiitoksia ministerille esittelystä kyllä todellakin varmaan juuri niin on että tätä kuntatalouden tilannetta nyt on monta vuotta ja edellisellä kaudella seurattu hyvin huolestuneena samantyyppisenä kiitoksia siitä että nyt on pyritty siihen tasapainoon kuntien tehtävien ja ja menojen välillä mutta kuitenkin huoli on siitä kun täällä on arvioitu sitten erikokoisten kuntien selviytymistä ja meno ja tulokehitystä ja sitä uhkaa että entistä enemmän kuntia on ajautumassa kriisikunniksi kysyn tästä kriisikuntamenettelystä minkälaisena instrumenttina ministeri näkee sen nyt tällä tällä kaudella ja onko tähän mahdollisesti arvioitavissa jotakin muutoksia olevan tulossa

turhaa byrokratiaa joutaakin tästä maasta mutta arvoisa ministeri mikä kunnallisessa hallinnossa on turhaa uskotteko ministerinä että kuntataloudesta löydätte miljardin euron säästön purkamalla kuntien tehtäviä ja

kunnat jos mitkä ovat ottaneet kyllä tätä julkisen talouden tasapainotusvastuuta kyllä ihan kiitettävästi silläkin seurauksella että kuntien velkamäärä kasvaa sitten aika paljon meillä nyt haasteena on se että kunnille ollaan siirretty ja siirtämässä yhä enemmän vastuuta työllisyyden hoidosta ja nyt tietysti tämä turvapaikanhakijoiden kysymys on toinen

sitten näihin varauduttu ja mitenkä saataisiin sinne kuntapuolelle tukea niin resursseihin elikkä euroina suoraan kuin myöskin osaamistukea ja ja muuta näitten kahden aiheen osalta iso huoleni liittyy kuitenkin siihen että kun itsehallintoalueita nyt ollaan muodostamassa joiden piti olla sote alueita mutta niistä on nyt tulossa jotain muuta niin kunnilta välittyy huoli että heitä ei kuulla kunnille ei anneta mahdollisuutta antaa siihen etukäteen minkäännäköistä feedbackiä mitenkä he ajattelisivat että nämä alueet muodostettaisiin puhumattakaan siitä että se neljänkymmenen miljardin potti joka kunnilla menee tällä hetkellä niitten palveluiden tuottamiseen ja joka koostuu valtionosuuksista ja verotuloista olisi sitten noin puolet siitä jotenkin siellä itsehallintoalueella ja miten se sitten jaetaan onko velvoitettu kunnat omia verotulojaan siirtämään sitten

arvoisa puhemies ensinnäkin ministerille kiitokset siitä että nyt on vihdoin tartuttu tarmolla siihen että kuntien velvoitteita todellakin vähennetään ja että jos uusia tehtäviä tulee niin niihin annetaan sitten sataprosenttinen korvaus valtion taholta haasteitahan tulee riittämään myöskin siinä että kuntien rooli uudistuu aika lailla aluehallinto

ja sote kuviot ovat uusiutumassa ja näissä melskeissä varmasti riittää kuntasektorilla todellakin haasteita eikä vähiten siinä että uusia haasteita tulee koko ajan ulkoapäin olettekin vedonneet suomen kuntapäättäjiin ja johtajiin että uusia vastaanottokeskuksia kyettäisiin perustamaan heti ihan taajaan ympäri suomea ja itäsuomalaisena edustajana voin sanoa että siellä aikamoinen valkoinen alue asian suhteen onkin mutta kiinnostaa tietysti myös se nyt sitten varmistettu se että kunnan päättäjillä on tässä uudessa oudossa tilanteessa tarpeeksi tietoa ja taitoa olla vastaanottamassa näitä ja kuinka tämä

tietysti hirvittävän paljon kiinnostaa se missä vaiheessa esitellään näiden kuntatehtävien vähennykset alkuun ilmoitettiin että nyt pitäisi olla pitkää listaa jo olemassa ja syvä huoleni liittyy esimerkiksi siihen että kun tämä miljardi sitten ositetaan niin olisi reilua nyt kuulla millä tavalla tämä ositetaan eri hallintoaloittain käytättekö samaa listaa kuin viimeksi käytännössä opetus ja kulttuuriministeriön osuus taitaisi silloin olla lähes miljoonaa no jos ja sosiaalipuolen osuus olisi sitten noin viisisataa niin ovatko he talkoissa vielä mukana kun tätä sotea tehdään samaan aikaan eli olisi hyvä kuulla näiden isojen hallintoalojen näkökulmasta onko tämä yhdeksällesadalle näille kahdelle ja ja loput sitten muille hallintoaloille vielä totta

ministeri vehviläinen kun vastaatte myöskin digitaalisuudesta ja tässä odotetaan kovasti sitä loikkaa joka nyt voitaisiin rakentaa tämän perinteisen ict teollisuuden jatkoksi eli käytännössä internetpalveluita ja digitaalisia palveluita ja kun me teimme puhemies risikon kanssa viime kaudella valtavan paljon töitä että otettua eli julkisen palveluväylän käyttöön ja silloin suunnitelma oli että elokuussa se on käytössä niin nyt ihmettelen miksi se ei ole vielä käytössä

digitalisaatio kuulostaa hyvältä hankkeelta mutta kuten niin usein kaikki riippuu toteutuksesta olemme jo vuosikymmenten ajan kirjoittaneet julkisen sektorin digitalisaatiostrategioita ne ovat vain jääneet toteuttamatta tietokoneita on toki kannettu valtion ja kuntien virastoihin mutta työn tuottavuus on siitä huolimatta tai sen seurauksena julkisella sektorilla laskenut niitä tietokoneita ei ole käytetty toimintatapojen uudistamiseen vaan vanhojen prosessien automatisointiin olemme saaneet automatisoitua tehottomuutta arvoisa ministeri kysynkin miten tässä tärkeässä kärkihankkeessa taataan että emme toista vanhoja virheitä vaan digitalisointi johtaa aidosti toimintatapojen ja prosessien radikaaliin uudistamiseen ja kääntää julkishallinnon työn tuottavuuden kasvuun toiseksi haluan todeta että meillä on on myös valmiina digitaalisia käytäntöjä joita ei vain jostain syystä ole otettu käyttöön esimerkiksi yritysten taloustietojen reaaliaikaista xbrl raportointia on valmisteltu jo vuosia sitä ei vain ole otettu jostain syystä

arvoisa puhemies haluaisin kysyä ministeriltä onko arvioitu minkälaisia vaikutuksia kuntatalouteen on tällä kun pitkäaikaistyöttömyydestä valtiolle maksettavat nämä niin sanotut työttömyyssakot tulevat todennäköisesti lisääntymään ensikin vuonna kun työllisyyden hoitoon varatut määrärahat vähenevät ja pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy ja toisaalta kuinka paljon toimeentulotukimenot kunnilla lisääntyvät kun sosiaalietuuksia leikataan kysyisin myös kuinka kuntalaisten tasa arvo eri puolilla suomea pystytään tulevaisuudessa varmistamaan kun palveluja ohjaavia normeja sosiaali ja terveyspuolella ja sivistystoimessa poistetaan tai väljennetään lopuksi kysymys sote tietojärjestelmistä kuinka varmistetaan toimiva kokonaisarkkitehtuuri sote tietojärjestelmissä nyt tiedetään että monet sairaanhoitopiirit ovat hankkimassa omia tietojärjestelmiä vaikka sote uudistus on ihan kulman takana miten varmistetaan että järjestelmät ovat yhteensopivia tulevassa systeemissä

liikenteeseen mikä on todella hyvä sillä tekoja tarvitaan mutta tosiaan tässä hallitusohjelmassa oli asetettu aikataulu jonka mukaan listan kuntien poistettavista tehtävistä ja velvoitteista piti olla valmis jo budjettiriiheen mennessä kuitenkin lista on ilmeisesti vielä vaiheessa olisi hyvä kuulla siitä missä vaiheessa työssä ollaan kuntien talous on todella hankalassa tilanteessa ja tehtävien ja velvoitteiden karsiminen edesauttaisi varmasti sitä että kunnat voisivat keskittyä paremmin niihin ydintehtäviin jotka on joka tapauksessa hoidettava eli turvaamaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen ja hyvinvointiin liittyvät palvelut

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin ministerille kiitokset tästä tulorekisteristä tämä on erittäin positiivinen hanke se vähentää turhaa tekemistä hallinnossa ja uskon että se raivaa tietä perustulollekin mutta oikeastaan haluaisin edustaja paateron kysymykseen yhtyä siinä onko nyt pohdittu valtioneuvostossa tämän turvapaikanhakijakriisin vaikutuksia kuntataloudelle omassa kotikunnassani kauhavalla me olemme olleet etujoukoissa kohtaamassa tämän ja jo huomanneet nyt että vaikka on puhuttu että kaikki kustannukset korvataan niin siitä huolimatta on tullut yllättäviä kuluja tilojen siirroista ja nyt ollaan kuntia myös velvoittamassa vastaanottokeskusten perustamiseen uskonkin että kyllä siinä yhden viiva kolmen vuoden säteellä me tulemme näkemään erilaisia kustannusvaikutuksia sitten koulupuolella työllisyydessä tästä turvapaikanhakijatilanteesta onko sitä mietitty miten jo nyt heikko kuntatalous sen pystyy hoitamaan

ja muita asioita palo ja pelastuslaitos energia ja muita kysymyksiä nyt sitten kysyisin sitä mikä on tulevaisuuden kunta ja mitenkä nämä kunnat yleensä niitten olemassaolo pystytään turvaamaan miten niiden elinvoimaisuus mahdollisesti kantokyky huolehtia kaikista niistä tehtävistä joita niille jää muun muassa varhaiskasvatus päivähoito

ministeriä sitoutumisesta kuntatalouden tasapainottamiseen ja jota kannatte kuntatalouden nykytilasta muutama kysymys edustajien häkkänen ja mäkelä tavoin kannan huolta kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisen etenemisestä haluaisinkin kysyä teiltä kuinka ministeriöiden keskinäinen yhteistyö tämän prosessin aikana on nyt lähtenyt käyntiin ja kuinka asiakkuusprosesseihin liittyvien tehtävien ja velvoitteiden kartoitus ja niiden mahdollinen purkaminen etenee toinen kokonaisuus liittyy digitaalisten palveluiden toteuttamiseen palveluväylään ja siihen liittyvään sähköiseen tunnistautumiseen onko nyt valtion budjetissa tälle momentille resursoiduilla määrärahoilla mahdollisuus toteuttaa paitsi sähköinen tunnistautuminen myös puolesta tunnistautuminen niissä tilanteissa joissa henkilön toimivalta ei riitä itse toimimaan kyseisessä tehtävässä

mutta tahtoisin kysyä kuten myös moni edustaja kysynyt viime vaalikauden aikana käytiin neljä ministeriökierrosta joissa pyrittiin löytämään näitä kuntien turhia tehtäviä ja velvoitteita osaatteko te tässä nimetä joitain ja milloin me saamme tämän listan käsiimme se on on aivan olennaista jotta keskustelua voidaan käydä täällä näin ja toinen kysymys liittyy sitten näihin kuntakokeiluihin miten ne näyttäytyvät perustuslain valossa tuleeko uusi peruslakisoppa tästä asiasta miten se kuntalaisten yhdenvertaisuus toteutuu jatkossa

nyt on todellakin

kaikkien asioiden takana on paljon tehtäviä paljon palvelutarpeita ja näkökulmia mutta uskon että tässä päästään eteenpäin katson myös että tämä tulorekisterikysymys on hyvä yhtenä esimerkkinä joka mahdollistaa esimerkiksi ihmisten työllistymisen hyvinkin lyhyeksi ajaksi jolloinka ei ole enää näitä karenssiaikoja ja muita pätkätöitä vaan päästään tällaiseen luonnolliseen työkiertoon ja se on erinomaisen hyvä asia sairaanhoitopiirien investoinneista haluan todeta sen että olen samaa mieltä että tämän tulisi olla laajemmissa puitteissa silloin kun tehdään tietohallintoon liittyviä investointeja esimerkiksi erva alueet muodostavat siihen hyvä pohjan turvapaikka asioista täällä on todettu useassa yhteydessä voin todeta sen että esimerkiksi kuopion seudulla ollaan ollaan täydellisessä valmiudessa leväsen leväsen hätämajoituskeskus sata paikkaa tarinan sairaala viiteensataan paikkaan saakka suonenjoella

arvoisa puhemies hallituksen budjettiesitys ei huomioi riittävästi kuntien kasvavaa vastuuta työllistämisestä kuntien vastuuta työllistämisestähän on kasvatettu ja tämähän on periaatteessa ihan hyvä asia näin pitääkin toimia mutta samalla työllistämistukirahojen riittävyydestä ei ole huolehdittu eikä kunnilla ole

arvoisa puhemies kiitos myös ministerille hyvästä katsauksesta kuten on täällä moneen kertaan jo todettu niin paitsi valtion myös kuntien taloustilanne on nykyisin varsin haastava hallitusohjelman mukaan kunnille ei ole tulossa vaalikauden aikana olennaisia uusia velvoitteita ja vanhoja lakisääteisiä tehtäviä on tarkoitus tarkastella uudestaan ja karsia aikojen saatossa tarpeettomiksi jääneitä tehtäviä myös tämä kuntakokeilu johon tässä on jo muutamaan otteeseen viitattu jossa kunnat saavat järjestää palvelunsa nykyistä vapaammin ja tehokkaammin on mielestäni hyvä asia samalla kunnat voivat hyödyntää nykyistä huomattavasti paremmin paikallisten olosuhteiden mahdollistamia toimenpiteitä pyytäisinkin nyt vielä ministeri vehviläistä tarkentamaan millä aikataululla ja missä laajuudessa mainittua kuntakokeilua on mahdollista toteuttaa ja millaisia säästöjä siitä on pitkällä tähtäimellä odotettavissa
myönnän vielä kolme vastauspuheenvuoroa tässä debatissa ennen kuin ministeri vastaa ja ministeri valmistautuu viiden minuutin vastaukseen nämä kolme ovat edustaja paatero edustaja korhonen ja edustaja eestilä sen jälkeen debatti jatkuu

tässä uutena välineenä otettiin tämän kauden alusta käyttöön julkisen talouden osana myöskin tämmöinen kuntatalouden uusi ohjausjärjestelmä joka luotiin tuossa viime kauden aikana kysymys yhteistyö tässä kuntien kanssa on lähtenyt käyntiin ja mitenkä se ohjaus sieltä onnistuu ehkä negatiivisesti kuitenkin tähän pitää todeta sen verran että kun edellisellä kaudella oli korotettu yhteisöveroprosentti kuntatalouden puolelle niin nyt sitä yli kahdensadan miljoonan euron tuloa joka tuli kunnille ei enää tältä kaudelta sitten haluttu käyttää yhä edelleen varmaankin iso kysymys tässä on ollut jo monta kertaa näitten tehtävien velvoitteiden osalta se mikä on se aikataulu milloin ajatellaan että se miljardi konkretisoituu euroina myöskin sinne kuntiin eivätkä vain ne

arvoisa puhemies vaikka kunnat nyt ovat monella tavalla aika haastavassa tilanteessa minkä ministerikin tuossa totesi niin siitä huolimatta voi todeta että kuntakenttähän on kohtuullisen rauhallinen tällä hetkellä huolimatta siitä että on todella isoja reformeja tulossa joka tapauksessa pitkästä pitkästä aikaa kuntatalous vahvistuu nyt ensi aikana ja mitään tällaista paniikkiturbulenssia kunnissa nyt ei tällä hetkellä ole olemassa samalla tavalla kuin viime kaudella pitkin pitkin kautta mutta hiukan samalla tavalla kuin edustaja paatero tuossa äskeisessä kysymyksessä kuntatalouden näkökulmasta tulee kuntatalousohjelmankin mukaisesti kaksi mielenkiintoista rajoitetta eli tasapainotavoite ja menorajoite valtion toimien osalle miten ministeri on niitä pohtinut millä tavalla tulevassa taloustilanteessa

arvoisa rouva puhemies kysyisin ministeriltä kahta asiaa hallitus on luvannut ratkaisun sote alueiden lukumäärästä lokakuun loppuun mennessä näyttääkö nyt siltä että tämä aikataulu pitää paikkansa ja tämä päätös tulee sitten lokakuun loppuun mennessä ja kysymys sisältää vähän sellaisen arvopohjan että ihmiset tänä päivänä erittäin paljon ainakin minulle tulevan palautteen mukaan arvostavat sitä että päätöksiä

mistä kannan henkilökohtaisesti huolta näissä uudistuksissa on se pitkäaikaistyöttömyyden hoito ja myös taloudellinen vastuu on siirtynyt entistä enemmän kunnille mitä pidän hyvänä ratkaisuna koska aika vaikea niitä muitten on hoitaa että tämä toimeentulotuen perusosan laskenta ja maksatus siirtyvät kelalle kaksituhattaseitsemäntoista ja kuitenkin sitten toimeentulotuen täydentävä osa ja ehkäisevä osa jos nyt oikein termit menevät kuuluvat kunnalle tai sote kuntayhtymälle jo nyt saadun palautteen perusteella mitenkä te ministerinä arvioitte että näitten kolmen mahdollisen eri toimijan välimaastossa sitten ehkä vähän vähemmän aktiiviset nuoret selviävät vai

arvoisat kansanedustajat jos olisin esitellyt täällä useamman miljardin euron leikkauksia ja siihen päälle seitsemänkymmenen kunnan kuntakartan niin täällä olisi vähän toisenlainen tunnelma

ja sitten menorajoitteesta miten ne lähtevät liikkeelle nehän on ensimmäistä kertaa tosiaankin tähän kuntatalousohjelmaan kirjoitettu ja se on niin että meidänhän pitää hallituksessa jokaisen ministerin ja minun tietysti erityisesti kuntaministerinä katsoa sen päälle että siinä myös kestetään tämä liittyy samalla tavalla näitten kuntien tehtävien ja velvoitteidenkin karsimiseen siellä hallitusohjelmassa on sanottu että uusia tehtäviä ja velvoitteita ei anneta ja se on se ensimmäinen josta lähdetään liikkeelle tästä otan hypyn siihen kun täällä tuli joissakin puheenvuoroissa esille näitten turvapaikanhakijoitten osalta velvoitetaanko näitä

vastaanottokeskuksia ainakin itse ajattelen niin että jos näin toimitaan niin silloin pitää myös huolehtia siitä että se rahoitus myös on riittävä ei voi olla niin että huiskautetaan velvoitetta ja sitten ei huolehdita siitä että tulisi sinne rahoitusta perään

sitten mennään lisäbudjettien kautta mutta siitä en pysty sen enempää sanomaan tässä keskustelussa kaikista eniten on tullut puheenvuoroja tästä kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta ja minä olen aistivinani sellaista hieman niin kuin epäuskoa että se ei voi onnistua

otettiinko sitä kaikissa ministeriöissä aivan vakavasti tai että onko se oikea tapa että annetaan vain rahamäärä ja sanotaan että hakekaa tämän verran eihän se niin voi mennä koska tehtävät ovat kuitenkin niin erilaisia mitä eri ministeriöillä on

budjettiriihessä me kävimme lyhyesti tämän valmistelutilanteen läpi meillä on kymmenkunta isoa teemaa joita nyt koko ajan työstetään ja minulla on esimerkiksi huomenna seuraava palaveri ja tulemme hallituksessa tarkasti tätä seuraamaan ja näitä hakemaan ja minä lähden siitä että meillä on olemassa riittävällä tavalla

ehkä niitä ei voi lopettaa mutta velvoitteita voidaan karsia esimerkiksi vaikka pätevyysvaatimuksiin liittyen meillä on kahdeksassakymmenessäkahdeksassa kohtaa meidän lainsäädännössä määritelty pätevyyttä ja se on aika tavalla paljon tästä hyppään siihen että milloinka tämä miljardi konkretisoituu tärkeätä on että me saamme ensi vuonna ja kaksituhattaseitsemäntoista tehtyä sen säädösvalmistelun osa siitä voi konkretisoitua tämän vaalikauden loppupuolella mutta totta kai isoin osa tapahtuu vasta tämän vaalikauden jälkeen jokainen sen ymmärtää kun sekä tämä sote että myös kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsinta ovat mukana tässä kymmenen miljardin euron kestävyysvajeen umpeen kuromisessa jos joku ajattelee että se on tehtävissä tällä vaalikaudella se ei tietenkään voi pitää paikkaansa mutta tärkeintä on että ne päätökset viedään parissa vuodessa eteenpäin ja sitten totean vielä sen että meillä maaliskuun kehysriihessä on tarkoitus käydä ne kustannusarviot tarkasti läpi eli tähän tullaan palaamaan ja minä itse olen sitoutunut siihen että me löydämme näitä se ei tule olemaan helppoa ja ne eivät ole helppoja asioita koska niissä on tehty aina parannuksia ihmisten palveluitten kannalta tärkeisiin tärkeisiin asioihin sitten en kerkiä kaikkiin vastata sen sanon

ryöpsähtäisi nyt yhtäkkiä erittäin paljon
no niin arvoisat edustajat jatketaan debattia ja sitten taas ministerille vastauspuheenvuoro ensimmäisenä tästä lähtee liikkeelle edustaja kiljunen
arvoisa rouva puhemies jatkaisin oikeastaan myös huolesta tästä turvapaikanhakijoitten tilanteesta on erittäin tärkeätä että me huolehdimme omasta vastuustamme turvapaikanhakijoitten osalta ja ja nyt kun kuntiin tulee paljon turvapaikanhakijoita niin se tuo myös suuren haasteen ei pelkästään taloudellista haastetta vaan myös suuren haasteen meidän päivähoidolle meidän sosiaali ja terveyspalveluille meidän perusopetukseen että me pystymme vastaamaan niihin haasteisiin mitä he tuovat oman kulttuurin kielen ja muiden asioiden osalta ja sitä kautta me tarvitsemme myös meidän kuntasektorin työntekijöille lisää osaamista

hallitus pohtinut sitä miten me tässä tilanteessa vahvistamme meidän kuntapuolen osaamista jotta me pystymme vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla näitten ihmisen kotoutumiseen ja mahdollisesti sitten myös heidän integroitumiseensa yhteiskuntaan

arvoisa rouva puhemies kuten tässäkin keskustelussa on tullut esille monta kertaa pidän hyvin tärkeänä sitä että jos kunnilta leikataan rahoituksesta niin samanaikaisesti leikataan myös niistä velvoitteista ja odotankin mielenkiinnolla syksyllä valmistuvaa miljardin euron tehtäväkarsintalistaa lisäksi on myös erittäin johon myös edustaja torniainen äsken puuttui että kun nyt puhutaan julkisesta taloudesta niin käsittelemme koko ajan yhdessä niin valtion kuin kuntienkin taloutta no kun maassa on menossa myös historiallisen suuri sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus tulee sillä olemaan todennäköisesti myös erittäin suuria vaikutuksia kuntien valtionosuusjärjestelmään kysynkin ministeriltä missä vaiheessa kuntien valtionosuusjärjestelmää meinataan seuraavan kerran laajemmin muokata ja päivittää se vastaamaan myös tulevan sote uudistuksen vaatimuksia

puhemies tiedustelen yhden vanhan kysymyksen ja yhden uuden kysymyksen viime vaalikauden aikana kaikille tuli hyvin tutuksi perustuslakivaliokunta ja mietin edelleen miten nämä kuntakokeilut suhteutuvat siihen perustuslakiin miten tämä kuntalaisten yhdenvertaisuus huomioidaan ja jos tähän perustuslaki antaa mahdollisuuden osaatko hieman raottaa hallituksen riveistä tämän perustulokokeilun tilannetta missä vaiheessa se etenee toinen kysymys on se miten kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen synkronoidaan tähän isoon itsehallintouudistukseen koska sehän jos mikä tarkoittaa kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimista

arvoisa rouva puhemies kysyisin ministeriltä kun hallitus on nyt sitoutunut purkamaan byrokratiaa ja

hallinnollisia kustannuksia kunnissa nyt

kuntaliitoksia tehty ja esimerkiksi jyväskylässä on maalaiskunta puuppola ja ja korpilahti liitetty siihen ja siellä on se viiden vuoden aikaisemmin nyt esimerkiksi kirjastonjohtajia kohta alkaa olla sinne kirjastoon niin että joka kulmalta pilkistää

tämmöinen päällekkäisyys

rouva ministeri olette vastuuministeri myös hallitusohjelman uudistushankkeelle tästä onnentoivotukset suomalaisessa parlamentarismissa on pääsääntöisesti ollut hyvä perinne suurien uudistusten valmistelusta yli hallitus oppositio rajan arvoisa ministeri jos suomi jaetaan sote uudistuksen jälkeen yhdeksään viiva viiteentoista suuralueeseen on edessä myös uudistamistarve valtionosuusjärjestelmälle onko ministeri valmistautunut siihen että hankkeiden koot jo yksittäisinä ovat järkälemäisiä oletteko ministerinä tukemassa parlamentaarisen valmistelun lisäämistä ettei meidän aina tarvitsisi vaalien jälkeen aloittaa suuria hankkeita taas

tuoreessa muistissa on viime vaalikaudelta kuntien tilanne silloinhan olimme tilanteessa jossa voimakkaasti tavallaan häirittiin virkamiesten lausuntoja pyydettiin moneen asiaan kuntarakenneasiassa sen jälkeen tuli tämä sote uudistus jonka vauhti kiihtyi vaalikauden loppua kohden niin suureksi että monessa kunnassa kunnanjohtajat ja hallintojohtajat olivat suorastaan stressiin stressiin kaatua kun jatkuvasti piti antaa lausuntoja ja oikeastaan ei tiedetty mitä tapahtuu

puhemies niin kuin tuossa ministeri totesi viisi minuuttia on lyhyt aika vastata ja toistaisin vielä kysymyksen kuntien ict toiminnoista ja ja palveluarkkitehtuureista digitalisaatiosta kunnissa ict menot ovat kuitenkin viime vuosina käytännössä vain kasvaneet eli mitä mitä tällä kaudella nyt on tekeillä ja onko nyt jo tekeillä jotain

erkane kovin kauas

toisistaan ja ja mitä mitä kuuluu ihan konkreettisesti digitalisaatiohankkeelle tällä

rouva puhemies huoleni osoitin jo äsken tähän uuteen järjestelmään itsehallintoalueista ja ehkä tässä vähän voi sarkastisesti todeta että kuntien tehtäväthän vähenevät tällä systeemillä kuin edustaja torniainen sanoi jos meillä lähtee koko sosiaali ja terveydenhuolto pois kunnista meiltä lähtee esitetyn mukaisesti toinen aste pois sieltä työllisyyden hoito niin me olemme pikkuhiljaa semmoisessa ranskalaisessa mallissa missä on pormestari joka hoitelee niitä kukkaistutuksia koska kunnilla ei ole enää mitään tehtäviä mutta se suuri huoli on siinä se miten toteutuu se kytkös siihen kuntaan koska tulee itsehallintoalue tämän mallin mukaisesti johon valitaan vaaleilla ja joka kerää verot jolloinka sillä kunnalla ei ole enää mitään sananvaltaa kuten siinä edellisessä mallissa sotessa jossa se olisi ollut kuntayhtymä nyt se kytkös kuntaan katkaistaan totaalisesti mikä on kunnan rooli tulevaisuudessa perustetaan pormestareita kolmesataakymmentä kappaletta ympäri

arvoisa puhemies nämä työllisyyskysymykset kaiken kaikkiaan ja työllisyyskysymysten hoito kaiken kaikkiaan kiinnostavat kuntia näinä aikoina erityisen erityisen paljon monet kunnat tuovat sitä viestiä että pitäisi olla paremmat mahdollisuudet ennakoida tulevien työttömien määrää ja heillä pitäisi olla mahdollisuus sitten paremmin myös ehkäistä työttömyyden pitkittymistä tämä tiedonkulku kelan kelan kanssa on vähän tällainen ongelmallinen asia ainakin tuolta kuntakentältä tulee aika paljon sitä viestiä että olisiko tätä järjestelmän muutosta nyt mahdollista jollakin tavalla pilotoida niin että kunnat todella saisivat tämän työttömyyden hoidon hoidon kelalta itselleen miten ministeri arvioi tätä onko tällaista keskustelua missä missä määrin käyty ja voitaisiinko tämmöistä järjestelmän muutosta pilotoida jonka pohjalta tehtäisiin myös kohtuullisen pikaisesti lainmuutoksia

oli hyvä kuulla ministeriltä että tuo lista karsittavista tehtävistä alkaa muodostua taloudelliset paineet ovat todella kovat ja varmasti on kunnista päinkin tullut teille yhteydenottoja asiasta rohkaisua ja kannustusta vain siinä että

minusta edustaja kulmuni nosti yhden hyvin tärkeän näkökulman esiin silloin kun kuntatehtäviä vähennetään me kaikki elimme viime kaudella tämän toisen asteen uudistuksen ja sehän päättyi täällä salissa siihen että todettiin että ei voi vähentää vain rahoja vaan tehtäviäkin pitäisi silloin vähentää nyt me olemme tilanteessa jossa hallituksen ohjelmassa

astuu voimaan uudistus jolloin ensimmäinen päivä tammikuuta lähtee rahat ja uudistus toteutetaan sitten vuoden päästä siinä on hyvä esimerkki siitä miten kuntatehtäviä ei pitäisi vähentää mutta minä haluaisin kysyä ministeri vehviläiseltä oletteko pohtinut työllisyyden hoidon merkitystä kuntataloudelle niin kuin tässä moni muukin on kysynyt ajattelin että toisin tähän myös sen näkökulman että voisiko ajatella kun edustatte tällaista kokeilujen hallitusta että voisi ottaa käytäntöön sellaisen mahdollisuuden että kotouttamisessa tehtäisiin vähän laajempi kuntakokeilu osallisena suomessa hanke oli kymmenen kunnan

odottaneet ja lopputuloksena heille ei vieläkään kurssia järjesty koska työllisyysmäärärahoja ei ole tämän kurssittamisen järjestämiseen siinä on huono esimerkki siitä ettei nouse työllisyysaste kun ihmiset eivät pääse pitkäaikaistyöttömyydestä kielitaidolla töihin mutta samaan aikaan tilanne on myöskin ikävä kunnalle koska sakkomaksut juoksevat koko ajan tähän kotouttamiseen toivoisin kokeilua

arvoisa puhemies on hyvä asia että nyt luovuttiin tästä pakollisesta kuntajakoselvitysasiasta että se velvoite raukesi nyt olisi mielenkiintoista kuulla mikä mikä on saldo kymmeniä ja kymmeniä selvityksiä tehtiin ja varmasti joukossa oli myös niitä tuloksia että hyvä ja syvä yhteistyö voi myös toimia ja olla tuloksellinen itsehallintoalueitten muodostaminen on nyt on nyt käsillä ja kaikkien huulilla ja ja kunnissakin kuntapäättäjien mielessä lyhyt yksinkertainen kysymys aiotaanko kunnilta kysyä tästä tästä asiasta vielä yksi kysymys yhteiskuntaneuvotteluihin liittyen niitten tuoksinoissa nimenomaan kuntatyöntekijät ovat olleet monella tavalla sen keskustelun keskiössä kuinka hyvä ministeri arvioitte esimerkiksi sen eilisen hyvän tuloksen vaikuttavan kuntiin nimenomaan siitä näkökulmasta että myös kunnat ovat isossa roolissa työnantajamarkkinoilla

aluehallinnon rooli kansanvaltaisen aluehallinnon rooli joka meille rakennetaan olen ihan samaa mieltä siitä edustaja paateron kanssa että kyllä meidän pitää linkittää nämä maakuntahallinnot aluehallinnot meidän kuntahallintoon

tämä sote alue kunnallishallintoa vai valtionhallintoa ja minusta sen tulee olla kuntahallintoa esimerkiksi kuntalain hyvät periaatteet kuntalaisten kuulemisesta erilaisista aloiteoikeuksista kyllä voitaisiin soveltuvasti tuoda myös sote alueille mikä se kunta on sitten tulevaisuudessa se on elinvoimakunta se keskittyy koulutukseen sivistykseen vapaa ajan palveluihin tekniikkapuoleen se keskittyy luomaan uusia yrityksiä ja uusia työpaikkoja joita kaikki kaksisataa edustajaa täällä haluavat luoda vaikka keinot vähän vaikuttavatkin olevan erilaisia

kaunis ajatus siitä elinvoimaisesta kunnasta mutta entä jos siellä ei ole mitään kytköstä ei ammattikorkeakouluun ei ammatilliseen koulutukseen siellä on ehkä se peruskoulu jo tälläkin hetkellä yhteisesti on tehty näitä elinvoima vetovoimatekijöitä mutta jos ei jos ei siellä ole ole mitään mahdollisuutta ja jos tällä mallilla vielä mennään niin että kunnan verotusoikeutta ruvetaan rajoittamaan koska pitää suunnata ne rahat sinne itsehallintoalueelle niin mikä on se elinvoimatekijä minulle se ei ole vielä tässä kohtaa selvinnyt jos kaikki nämä palvelut edustaja torniaisen mukaan työllisyyden hoidosta ja kaikesta muusta on siirretty pois ilman että kunnalla on mitään kytköstä sinne

rouva puhemies minäkin kiinnitin huomiota edustaja paateron puheenvuoroon se oli erinomaisen hyvä ja rakentava ei ihme myöskään että olemme edustaja kurvisen kanssa samassa ryhmässä koska hän tuntuu ajattelevan juuri samalla lailla kuin minä

koska tämä tulevaisuuden kunta on iso kysymys siis sote uudistuksen jälkeen ollaan todella ison mielenkiintoisen kysymyksen äärellä kysyisinkin oikeastaan ministeriltä olisiko tässä myös sitten tällaiselle parlamentaariselle työskentelylle olemassa saumaa koska koska kuntakenttähän on meillä yhteinen se on lähidemokratian kehto ja ja sitä kautta monet asiat kulkevat kuinka paljon sitten voidaan suoraan vaikuttaa sen kunnan kautta tulevaisuuden sote palveluihin on toinen asia nehän ovat kuntalaisten palveluita ja asukkaiden palveluita tässä on monta ulottuvuutta mutta

arvoisan puhemiehenä toimivan edellisen ministerin johdolla muun muassa korjausvelkatyöryhmä joka päätyi hyviin tuloksiin jotka nyt sitten näkyvät niin olisiko nyt tässä vaiheessa nimenomaan tämä parlamentaarinen demokratia ja sen eteenpäinvieminen tällainen keino vastaavasti hakea tätä tulevaa kuntakenttää ihan yhteisesti koko eduskunnan puitteissa
myönnän tähän debattiosuuteen vielä kolme puheenvuoroa he ovat edustaja kari kurvinen ja juvonen sen jälkeen viiden minuutin vastauspuheenvuoro ministeriltä ja sen jälkeen siirrytään puhujalistaan olkaa hyvä edustaja kari kiitos

nyt mitä ilmeisimmin tultaneen leikkaamaan lomista leijonanosa lomat jotka ovat myös osa työmarkkinaosapuolien sopimaa palkkajärjestelmää ja ja sitä kautta palkkausta itseäni on tässä pitkin syksyä ja kesää vaivannut se että kuntatyöntekijöistä yritetään tehdä suurimpia syntipukkeja valtiontalouden ja kuntatalouden julkishallinnon tehottomuuteen ja kustannusrakenteeseen miten te kuntaministerinä kannustaisitte tällä hetkellä yliopistoissa ja ja eri koulutuslaitoksissa kouluissa kuntataloutta ja ja kuntapalveluita opiskelevia opiskelijoita rekrytoitumaan kuntasektorille jos kuntasektorin mainetta yritetään näin kovasti mustamaalata

edustaja paatero kysyi miten sitä elinvoimaa luodaan uudessa kunnassa sitä luodaan hyvällä kaavoituksella hyvällä maapolitiikalla tarjotaan tontteja yrityksille tarjotaan hyviä asuinpaikkoja ihmisille sillä tavalla luodaan elinvoimaa kyllä hyvillä koulutuspalveluilla luodaan elinvoimaa sosialidemokraatit ovat huutaneet täällä monta kuukautta että koulutukseen pienikin leikkaaminen niin kaikki sortuu luodaan elinvoimaa kyllä minusta on erittäin tärkeää että nyt katsotaan tehtäväkohtaisesti mitä tehtäviä aluehallinnolle siirretään en ole valmis kaikkia heittämään noin vain lukiokoulutusta myöden sinne alueelle vaan täytyy miettiä hyvin tarkkaan esimerkiksi pelastuslaitoksen asema jatkossa täytyy tarkastaa kuuluuko se näille aluehallinnoille vai johonkin muualle

uudessa mallissa

arvoisa rouva puhemies maahanmuutto ja kotouttaminen puhututtavat kovasti kunnissa tällä hetkellä siellä tehdään paljon työtä sen eteen että että maahanmuuttaja saataisiin kotoutettua edellisellä kaudella kausi päättyi siihen että saimme tällaisen raportin maahanmuuton ja kotouttamisen suunta kaksituhattayksitoista viiva kaksituhattaneljätoista mutta oli harmillista että sitä ei eduskuntakauden kiireiden takia ehditty käsitellä täällä eduskunnassa raportti sisältää paljon hyviä ehdotuksia ja ja toimia millä tavalla voisimme edesauttaa kotouttamista kysyisinkin teiltä hyvä ministeri mitenkään mahdollista palata vielä tuohon raporttiin ja kuinka me saisimme sen myös jalkautettua tuonne kuntiin siellä mainitaan muun muassa ikääntyneet maahanmuuttajat ja heille kohdistetut palvelut jotka ovat tällä hetkellä hieman lapsenkengissä eikä välttämättä näihin asioihin ole edes osattu varautua mutta vääjäämättä

pitää ottaa käyttöön osaamisesta kuten täällä edustaja edustaja kiljunen kantoi huolta sekä kunnan työntekijöitten osalta että sitten

siitä se minun mielestäni kaiken kaikkiaan kaiken kaikkiaan sitten lähtee tässä tulivat myös esille nämä työllistämiskokeilut minä pidin ihan hyvänä ajatuksena sitä mitä esimerkiksi vihreät viikonloppuna sanoivat maahanmuuttajiin liittyen ja ajattelen sillä tavalla että ylipäänsäkin täällä tuli monessa puheenvuorossa esille nämä kunnat pitkäaikaistyöttömyyden hoitaminen ja ja työllisyyden edistäminen myös tässä tulevaisuuden kunta asiassa olisi varmaan fiksua jos me voisimme vaikka täällä kokeilutoiminnan kautta saada vietyä eteenpäin erilaisia tämmöisiä työllistämismalleja nythän on ollut näitä kuntakokeiluja työllisyyden edistämiseksi ja esimerkiksi varkaudessa ja leppävirralla on minun mielestäni ollut hyviä tuloksia pohjois karjalassa käsitykseni mukaan myös ja aion itse paneutua siihen kokonaisuuteen kaikissa kunnissa että miten se on onnistunut meidän pitää ottaa semmoisia jalostettavia ideoita siitä sitten eteenpäin etteivät ne vaan jää tällaisiksi kokeiluiksi sitten edustaja aalto kysyi näistä kokeiluasioista vähän laajemminkin niin me olemme käyneet tänä kesänä useamman palaverin joissa on pohdittu juuri tätä perustuslainmukaisuutta mutta sitten täytyy muistaa että kaikki kokeilut eivät vaadi minkäänlaisia säädösmuutoksia on olemassa tämmöisiä isoja jotka vaativat kuten tämä perustuloasia on ihan ehdottomasti sellainen jossa pitää arvioida tätä yhdenvertaisuutta ja sitä mikä malli siinä olisi toimiva me olemme jo liikkeelle tämän ja varmaan tässä lähiviikkoina päätetäänkin on tämmöinen haku siihen minkälaisella mallilla tämä perustuloasia tehtäisiin substanssin valmistelu kuuluu ministeri mäntylälle sosiaali ja terveysministeriössä mutta sitten kokeiluja koordinoivana ministerinä olen tässä tavallaan auttamassa ja virkamiesten kanssa hakemassa näitä malleja sitten palaan vielä tähän tulevaisuuden kuntaan ja näihin itsehallintoalueisiin minun mielestäni tämä keskustelu osoittaa että meillä on valtava tarve tälle tulevaisuuden kunnan pohtimiselle ja hallitushan on linjannut sen että me asetamme parlamentaarisen työryhmän kuten tässä edustaja rossi ja joku muukin peräsikin mitä parlamentaariselle työlle tehdään se koskettaa kaikkia puolueita kaikkia eduskuntaryhmiä ja on meidän yhteinen asia pohtia minkälainen minkälainen se tulevaisuuden kunta on mutta tämäkin keskustelu osoitti että erilaisia käsityksiä on mikä se yhteys sillä tulevaisuuden kunnalla on näihin itsehallintoalueisiin niin en pysty kyllä valitettavasti teille tässä vaiheessa vastaamaan koska en tiedä sitä mutta ei se säie voi olla poikki niin kuin täällä tuli tämä hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen niin sehän oli meillä aikomuksena viime vaalikaudellakin että kunnissa tulee olemaan tämä edelleenkin että se on ihan yksi keskeisimpiä tehtäviä minusta edustaja kurvinen kuvaili aika hyvin mikä se elinvoimakunta olisi me olemme tähän asti montakymmentä vuotta rakentaneet peruspalvelukuntaa ja nyt se tehtävien ja velvoitteiden purkaminen on sen peruspalvelukunnan kerimistä taaksepäin minä ainakin itse ajattelen niin että sillä tulevaisuuden kunnalla on näitä lakisääteisiä tehtäviä täällä kysyttiin valtionosuusuudistuksesta totta kai meidän pitää uudistaa valtionosuusjärjestelmä tässä samalla kun me ratkaisemme tätä sote rahoitusta pitää laittaa se liikkeelle mutta eihän valtionosuuksia voida vetää pois totta kai niissä lakisääteisissä asioissa mitä liittyy varhaiskasvatukseen perusopetukseen

pitää säilyä mutta sitten ovat nämä asiat jotka nytkin jo enemmän tai vähemmän eivät ole lakisääteisiä mitä kunta aikoo tehdä mitä se aikoo tehdä että se on vetovoimainen kunta että yritykset elinkeinoelämä haluavat olla siellä kunnassa miten se pystyy miten se haluaa tarjota vaikka palveluita lapsiperheille mikä on kunnan imago ja vetovoima kaiken kaikkiaan tätä pitää pohtia myös siinä parlamentaarisessa työssä ajatus on että kun seuraavat kuntavaalit ovat kaksituhattaseitsemäntoista huhtikuussa niin meillä voisi olla siellä vuodenvaihteessa tästä asiasta näkemystä sitten totean sen että minusta on äärimmäisen tärkeätä että emme vain me keski ikäiset sedät ja tädit tulevaisuuden kunnan olemusta vaan että nuorten ääni kuuluisi ja pystyttäisiin katsomaan miten nuoret kokevat koska se on myös identiteettikysymys
aika kiitoksia ministeri vehviläiselle ja vielä kaksi tuntia hyvät puheet jatkuvat siirrymme puhujalistaan ja ensimmäisenä puheenvuoron käyttää edustaja hassi olkaa hyvä

arvoisa puhemies

myös valtiovarainministeriön entinen vahva hahmo raimo sailas on todennut ilmastonmuutoksen hillinnän olevan ylivoimaisesti tärkein asia tulevaisuudellemme myös taloudellemme nykyinen pakolaiskriisi on vain esimakua siitä mitä tuleman pitää jos ilmastonmuutosta ei saada hillittyä nykymenolla maailma on menossa yli asteen lämpenemiseen mikä tarkoittaa isoja ja peruuttamattomia muutoksia joihin kaikkiin sopeutuminen ei mitenkään ole mahdollista tämän vuoden jokainen kuukausi on ollut lämpimämpi kuin yksikään toinen kuukausi tähänastisina ennätyslämpiminä vuosina on siis kiire rohkaisevaa on se että lukuisten arvovaltaisten arvioiden mukaan ilmastonsuojeluun tarvittavat muutokset ja investoinnit ovat täysin mahdollisia eivätkä edes tule kalliimmiksi kuin perinteiset ratkaisut rohkaisevaa on myös että ympäristöteknologia cleantech on suomessakin kasvanut jo isoksi alaksi jopa metsäteollisuutta isommaksi mielipidetiedusteluissa valtaosa suomalaisista neljä viidestä kannattaa ilmastonsuojelua myös yrityksistä kaksi kertaa useampi pitää ilmastonsuojelua mahdollisuutena verrattuna niihin jotka kokevat sen uhkaksi no mitä tekee hallitus jotta suomi kantaisi vastuunsa vauhdittaisi kattavan ilmastosopimuksen syntyä pariisissa joulukuussa ja tarttuisi tilaisuuteen tehdä puhtaasta teknologiasta entistä isompi vientivaltti pariisin ilmastoneuvotteluissa kehitysmaiden ilmastotoimien rahoituksesta voi tulla kompastuskivi mitä hallitus tekee hallitus lopettaa päästökaupan huutokauppatulojen käytön kehitysmaiden ilmastotoimien avustamiseen hallitus lakkauttaa myös kokonaan ykn ykn ympäristöjärjestön unepin yleistuen tämä on aivan käsittämätöntä unep tuottaa ilmastonmuutoksesta ja muista globaaleista ympäristökysymyksistä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja mikä tärkeintä se levittää tietoa myös ratkaisuista painotus bioenergiaan ja biotalouteen tarkoittaa hakkuiden tuntuvaa lisäämistä mistä tässä salissa on jo sanailtu jotta suomi ei menettäisi mainettaan myös ympäristönsuojelussa tulisi vastaavasti kiinnittää entistä enemmän huomiota luonnon monimuotoiseen suojeluun ja myös maaperän hiilisisällön suojeluun jotta biotalouden kokonaisvaikutus ei olisi tuhoisa mitä tekee hallitus keskeyttää soidensuojeluohjelman leikkaa luonnonsuojelun rahoja jopa rajummin kuin kehitysyhteistyötä eli yli puolet hallitus aikoo uudistaa metsähallitusta tavalla joka pakottaa hankkimaan entistä enemmän tuottoa paitsi valtion metsistä myös valtion vesialueilta kaikki tämä vaarantaa luonnon monimuotoisuudesta huolehtimisen vaikka luonnon monimuotoisuuden hupeneminen on ilmastonsuojelun ohella vakava uhka ihmiskunnan tulevaisuudelle meitä ihmisiä ei ylipäätänsä olisi meidän ruokaamme olisi ilman ekosysteemeitä mitä monimuotoisempi ekosysteemi on sitä paremmin se kestää rasituksia joita tulee varmasti lisää esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä ainoa ympäristönsuojelun kannalta myönteinen hallituksen hanke

vaikuttaa olevan vesiensuojelua tukevat tukevat ravinnekierrätyksen edistämisrahat hallituksen kärkihankkeissa tämä ympäristönsuojelun vaarantaminen lyö korville mahdollisuuksia kehittää ympäristöteknologiasta uusia nokioita suomalainen ympäristöteknologia menettää maailmalla uskottavuutensa jos menemme omassa ympäristönsuojelussamme takapakkia mutta se vaikeuttaa myös kotimaisen osaamisen kehittämistä vihreiden ryhmäpuheenvuorossa edustaja aalto jo totesi että koulutukseen kohdistuvat leikkaukset voitaisiin perua jos kilometrikorvauksesta leikattaisiin ylikompensointi ei siis kokonaan vaan ainoastaan se ylikompensointi

arvoisa puhemies

hallituksen omassa ohjelmassaan olevan biotalouden kasvun mahdollisuudet on hallitus tarttuu sellaisilla leikkaavilla toimilla juuri sille sektorille missä ovat tämän kansakunnan tulevaisuuden mahdollisuudet me tarvitsemme uusia innovaatioita nimenomaan cleantechiin ja biotalouteen korkean jalostusasteen tuotteitten kehittämiseen niitä ei synny pelkästään bulkkia tuottamalla on hienoa pukea sellutehdas biotalouden uudeksi veturiksi vaikka puhumme vain siitä vanhasta asiasta mitä meillä on on ollut koko ajan meidän pitää nähdä metsien mahdollisuudet niin että meillä myös sahat pärjäävät meillä tulee uutta puurakentamista mikä onneksi on hallituksen ohjelmassa keskeisesti nostettu esille ehkä siellä normienpurkutalkoot nimenomaan talonrakentamisen puolella on hyvä asia ja toivotaan että hallitus tässä edistyy kyllä on pakko antaa tunnustusta että hallitusohjelmassa oikein on on otettu tiettyjä asioita huomioon mutta kuinka me voimme edistää leikkaamalla sitä että meillä syntyy uusia innovaatioita sitä on hyvät kollegat tärkeää kysyä miksi sahata sitä omaa oksaa millä me olemme ja mikä antaisi meille kaikki mahdollisuudet budjetissa olisi pitänyt olla välineitä joilla luomme kotimarkkinoita täällä edustaja jaskari peräsi tänään sitä kuinka meidän pitää pystyä kansainvälistymään ja tuomaan uusia innovaatioita uusia tulevaisuuden hankkeita sinne missä olemme jos me emme näillä kotimarkkinoilla hallituksen budjetissa pysty luomaan niin että meille tulee kilpailukykyiset ja kysyntää lisäävät markkinat eli me luomme erityisesti meidän energiatuotannossa oleville vaikkapa kunnallisille liikelaitoksille mahdollisuuksia investointeihin vaikkapa kaksinkertaisella poistojärjestelmällä niin että meillä syntyy referenssilaitoksia ja innovaatioita joilla me voimme mennä kansainvälisille markkinoille niin hallitus tyrmää taas omalta osaltaan omat tavoitteensa emme voi myydä pelkästään ideoita meillä pitää olla konkreettisia esimerkkejä siitä että joku laite joku innovaatio toimii ja silloin on tärkeätä että meidän omat sisämarkkinat reagoivat siihen niin että luomme yrityksille mahdollisuuksia tilata investointeja kotimaisilta tuottajilta ja toimijoilta jotka ovat useimmiten lähinnä teknologiateollisuuden alalla me tarvitsemme meidän hitsareille töitä me tarvitsemme meidän teknologiaa osaaville insinööreille niitä mahdollisuuksia että kotimarkkinoilla syntyy kysyntää eli kaikkein tärkeintä mitä hallituksen olisi oman hallitusohjelmansa toteuttamiseksi pitänyt tehdä olisi se että luodaan mahdollisuus kysyntään jotta meillä voi tulla uutta vientiteollisuutta vienti on tässä budjetissa jätetty taka alalle hallitus on erittäin murheissaan siitä kuinka meillä ei vientiteollisuus vedä ja meidän olisi pitänyt jo täälläkin salissa tänään moneen kertaan opposition esille tuomilla menetelmillä pystyä edistämään nimenomaan vientiteollisuuden mahdollisuuksia

että vuonna kaksituhattakuusitoista työehtosopimusten yhteydessä tehdään joitain työntekijöiden palkkoja leikkaavia menetelmiä hallituksen olisi nyt budjetissaan pitänyt keskittyä siihen että vientiteollisuuden todelliset mahdollisuudet olisivat lähteneet toteutumaan jo välittömästi tänään olen kuullut yhden hyvän esityksen siitä että ravintoloiden alkoholiveron alennusta pitää palvelutyöpaikkojen edistämiseksi erittäin myönteisesti edistää ja siihen

arvoisa puhemies suomen talouden näkymät ovat säily neet vaimeina hyvin pitkään suomen vienti on menettänyt markkinaosuuksiaan vuodesta kaksituhattayhdeksän lähtien talouden jää tänä vuonna hyvin pieneksi eikä kehitys näytä olennaisesti paranevan ensi vuonnakaan suomi ei pääse seuraavinakaan vuosina muun euroalueen kasvuvauhtiin ilman määrätietoisia toimenpiteitä suomen kokonaistuotanto on kuusi prosenttia alle vuoden kaksituhattakahdeksan tason teollisuustuotanto kolmetoista prosenttia alle vuoden kaksituhattakahdeksan tason ja vienti kaksikymmentä prosenttia alle vuoden kaksituhattakahdeksan tason tämä on korutonta kertomaa ja se kertoo siitä että kurssin korjaaminen on välttämätöntä hallitus on pyrkinyt korjaamaan suomalaisen työn ja tuotannon kilpailukykyä rakentamalla yhteiskuntasopimusta laajalta pohjalta vuoropuheluhengessä tasapainottamalla julkista velkaantumisen saamiseksi kuriin ja panostamalla kasvuun kuten biotalouteen ja liikenneverkon korjausvelan pienentämiseen tavoitteena on korkeampi työllisyys ja parempi kestävämpi kasvu budjetin menosopeutuksia joudutaan tekemään osa niistä voidaan luokitella järkeistystoimenpiteiksi monet julkisen sektorin toiminnot vaativat uudelleenarviointia tehokkuusmielessä toimintojen tehostaminen kautta linjan byrokratiaa vähentämällä on hallituksen välttämätön ohjenuora koko viime kauden takkuilleeseen sosiaali ja terveydenhuollon uudistukseen toivottavasti löydetään hyvä ratkaisu vahva julkinen terveydenhuolto on turvattava mutta suurempi toimija voisi lisätä sosiaali ja terveystoimen tehokkuutta edessä myös laaja aluehallinnon uudistus johon tarvitaan laajapohjainen yhteinen näkemys arvoisa puhemies hallituksen veropoliittinen peruslinjaus on hyvä kokonaisveroaste ei nouse vaalikauden aikana yleisesti ottaen hallitusohjelmassa luvataan kevennyksiä tuloverotuksessa ja kiristyksiä erityisesti haittaveroissa ansiotuloverotukseen tehdään vuosittain inflaatiotarkistukset työn verotuksen kevennyksen painopiste on työtulovähennyksessä joka kohdistuu lähinnä pieni ja keskituloisiin ja joka toteutuu nyt annetun budjetin yhteydessä yrittäjät ovat jo ehtineet kaivata hallitusohjelman erinomaisten yrittäjämyönteisten verolinjausten muuttumista todeksi valitettavasti tämä uhkaa lykkääntyä vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista hallitusohjelma sisältää useita omistajayrittäjän kannalta positiivisia uudistuksia tämä on viisasta koska suomi tarvitsee yrittäjiä ja ja työnantajia ja työpaikathan syntyvät lähinnä pk yrityksissä keskustan yhdessä suomen yrittäjien kanssa pitkään vaatima yrittäjävähennys on tarkoitus toteuttaa laajana mukana ovat liikkeen ja ammatinharjoittajat maa ja metsätalouden harjoittajat verotusyhtymät ja henkilöyhtiöt uusi hallitus ottaa toisin kuin viime eduskuntakaudella oli asianlaita huomioon kaikki yritysmuodot viime kaudella toteutettiin varsin avokätiset veronalennukset mutta vain osakeyhtiöille ja muille yhteisöille hallitus haluaa edistää yrittäjämäistä metsätaloutta hallitusohjelmaan kirjatulla noin kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla metsävähennystä voidaan korottaa nykyisestä kuudestakymmenestä prosentista puuston osuutta metsän hankintamenosta vastaavalle tasolle eli yhdeksäänkymmeneenviiteen prosenttiin metsävähennyksen kasvattaminen koskisi yrittäjämäistä metsätaloutta harjoittavia koko suomessa pitkään on odotettu myös puhtaan metsätilan sukupolvenvaihdoksen helpottamista yhä useammat harkitsevat maatalouden osakeyhtiöittämistä varainsiirtovero on merkittävä osakeyhtiöittämisen este osakeyhtiöittämiseen liittyvän varainsiirtoveroesteen kiireellisen poistamisen tarpeesta olen saanut lukuisia yhteydenottoja viljelijät kysyvät milloin uudistus tapahtuu osakeyhtiöittämisiä on lykätty muutosta odotellessa

nyt on paljon maatiloja joiden talous kaipaa kriisitukea tähänastisissa määrärahoissa on kysymys niukkuuden jakamisesta hyvää on se että satovahinkojen korvausjärjestelmä koskee vielä tätä satokautta huonoa taas on satovahinkokorvauksiin ole varattu rahaa nimeksikään

myös venäjä pakotteisiin tarvitaan lisää helpotusta

puhemies otimme tänään neljätoista miljoonaa euroa maksoimme tänään yksinään valtionvelan yli neljä miljoonaa euroa eikä tässä päiväkohtaisessa laskelmassa ole vähennetty arkipyhiä saati sunnuntaipäiviä vaan aivan jokaisena kalenteripäivänä luvut ovat tällaisia siis pelkästään korkomenot olivat sellaiset että vajaassa neljässä päivässä olisimme säästäneet sen verran kuin mitä tässä kaksi tuntia sitten kiistellyssä rautatieliikenteen säästöpäätöksessä tullaan säästämään eli olisimme voineet esimerkiksi tämmöisen välttää jos meillä ei olisi ymmärrettävistä syistä kertynyttä

on yksi tapa kuvata sitä minkä takia pitäisi olla tässä salissa täysin päivänselvää

täytyy lopettaa niin nopeasti nopeasti kuin se vain on mahdollista hyvä että myöskin johtava julisti minä kuulin edustaja heinäluoman puheenvuoron mielestäni ihan oikein että varjobudjetin jossa velkaa otetaan vähemmän mielenkiinnolla odotan miten se tapahtuu koska samalla edustaja heinäluoma myöskin kertoi että ilmeisesti tullaan esittämään väylämaksujen lopettamista rataveron lopettamista pysyvästi ilmeisesti myös tekesin leikkaukset tullaan perumaan yhteensä siis selvästi yli kahdensadan miljoonan euron vuositasolla menolisäyksiä käytännössähän silloin tullaan odottamaan demareilta merkittävää veronkorotusten sarjaa veronkorotuspakettia osana heidän varjobudjettiaan ja väittäisin että valitettavasti ne edustajat jotka ilmeisesti kuulivat heinäluomaa sanatarkasti ottaen väärin ja joista täällä muutama sanoi että heinäluomahan puhui että saattavat loppujen lopuksi olla kyllä oikeassa että jo kehyskauden aikana jos nyt kahdensadan miljoonan euron edestä tai enemmän korotettaisiin veroja nykybudjettiin nähden siis esimerkiksi puolitettaisiin työtulovähennyksen vähennys kyllä siinä voi kääntäminen jäisi tapahtumatta ja itse asiassa velkaantuminen kasvaisi niistä luvuista joista tässä hallituksen esityksessä lähdetään hallituksen esitys nimittäin täytyy tunnustaa perustuu siihen että meillä viimein tapahtuisi käänne se on epävarmaa se pitää tehdä mutta ainakaan sillä reseptillä että yli kaksisataa miljoonaa korotetaan veroja hallituksen esitykseen nähden se ei lähde kyllä tapahtumaan no toki on olemassa minunkin mielestäni hyviä ja huonoja veroja täällä aikaisemmin erityisesti vihreät ovat ansiokkaasti toistelleet kysymystä vaikkapa ylikompensoivista kilometrikorvauksista työmatkakuluvähennyksistä minunkin mielestäni niissä olisi tarkastelemisen varaa ei todennäköisestikään niin paljon että sillä voitaisiin kattaa lähes kolmensadan miljoonan euron opetuksen leikkauksia millään loogisella tavalla silloin mentäisiin jo epäoikeudenmukaisuuksiin mutta varmasti jotain samoin voi kysyä nyt kun esimerkiksi öljyn hinta on romahtanut siitä missä oltiin edes viime keväänä kun hallitusneuvotteluita käytiin ja näkymät myöskin lähivuosille ovat selvästi alhaisemmalla tasolla olisiko tästä voitu ottaa joku osa valtiolle paitsi lämmityspolttoaineiden puolella kuten hallitus ohjelmansa mukaan tekee kenties myöskin liikennepolttoaineiden puolella

oppositio lähinnä parjasi demarit parjasivat sitä sen takia että ikään kuin tuntuu että se se menee jollekin muulle porukalle mutta minun mielestäni autovero on kyllä meillä jos katsotaan minkälaisilla autoilla ihmiset ajavat johtanut nimenomaan siihen että meillä keskituloinen keskiluokkainen ihminen tai jopa jopa duunariksi itsensä kokeva ihminen ei pysty ostamaan turvallista vähäpäästöistä modernia autoa ajetaan selvästi vanhemmalla autokannalla kuin länsinaapureissa vihreät parjasivat sitä ilmeisesti sen takia että se on kädenojennus autoilulle sinänsä kun olen valmistellut erilaisia ympäristöohjelmia useissa eri joukkoliikenteeseen johon itse uskon olen ollut itse kääntämässä esimerkiksi espoossa kokoomusta länsimetron kannalle ja ja näin on hyvin vaikea saada edes yhden prosenttiyksikön muutos liikennesuoritteessa joukkoliikenteen hyväksi sen sijaan

minkälaisilla henkilöautoilla suomessa ajetaan siihen voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen vähenevätkö päästöt ja kulutus meidän henkilöautokannassa vaikka seuraavan viidentoista vuoden aikana kymmenesosan vai jopa kolmasosan voidaan merkittävästi vaikuttaa sillä minkälaisia autoja ja miten nopeasti tänne ostetaan ja juuri tällainen vähäpäästöisiä autoja suosiva uusien autojen hankkimista helpottava ratkaisu tarvitaan siihen kolmanneksi ilmainen vinkki demareille jos aiotte käyttää autoverotuksen uudistuksen peruuttamista välineenä tähän pakettiin niin ei onnistu koska ensi vuoden budjetissa itse asiassa ajoneuvoveroa nostetaan kaksikymmentäneljä miljoonaa enemmän kuin autoveroa lasketaan eli paketti ei ensi vuonna vielä kyllä tuo nettona autoilijalle mitään kolmen vuoden aikana kyllä mutta sitä ei ensi vuoden budjetin varjo osassa voi käyttää tässä muutama huomio kiitos

arvoisa rouva puhemies täällä nousi tänään jo aikaisemmin keskustelua omaishoidosta mikä on hyvä asia omaishoitajat tuottavat julkiselle taloudelle vuosittain yli kolmen säästöt kun tukea tarvitsevia ihmisiä voidaan hoitaa omassa kodissaan muiden palveluiden sijaan tästä syystä omaishoitoon kannattaa panostaa se on ihmisten kannalta inhimillistä ja kansantaloudellisesti järkevää suurena ongelmana on että omaishoitajat ovat hyvin eriarvoisessa asemassa riippuen siitä missä kunnassa he asuvat syynä tähän on että omaishoidolla ei ole riittävän vahvaa lainsäädäntöä tukenaan sopimusomaishoito on määrärahasidonnainen ja omaishoitokriteerit vaihtelevat kunnittain samoin heille maksettavat tukipalkkiot ja tukipalvelut sekä vapaapäivien järjestelyt tilanne on eriarvoistava ja kestämätön hallitusohjelmassaan hallitus on luvannut rahaa omais ja perhehoitajien sijaisjärjestelyihin tämä on hyvä asia mutta se ei kuitenkaan poista omaishoitoon liittyvää perusongelmaa omaishoidon eriarvoisuudesta ja lainsuojattomuudesta omaishoitajat tarvitsevat vahvemman lain tuekseen valitettavasti tosiasia on että samanaikaisesti kun hallitus kertoo parantavansa omais hoidon sijaisjärjestelyä se heikentää omaishoitoperheiden tilanteita muilla päätöksillä hallitus leikkaa eläkkeensaajien asumistukea nostaa sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksuja lisää lääkekustannuksia ja heikentää palveluiden henkilöstömitoituksia näillä on suuri merkitys omaishoitoperheille jotka käyttävät tukipalveluita ja lääkkeitä minulta kysyttiin tänään aikaisemmin istunnossa mitä sosialidemokraatit tekivät viime kaudella kun nyt vaativat lainuudistusta me todellakin teimme viime kaudella viime kaudella laadittiin ministeri ministeri guzenina richardsonin toimesta laaja omaishoidon kansallinen ohjelma jonka pohjalta ministeri huovinen käynnisti uuden omaishoitolain valmistelun tavoitteena oli luoda omaishoitoon yhtenäiset kriteerit koko suomeen sekä vahvistaa omaishoitajien oikeusturvaa tämän lisäksi kohdensimme rahoitusta kuntiin omaishoitopalvelujen kehittämiseen annoimme lisää valtionosuutta sekä sijaisjärjestelyihin omaishoitajien terveystarkastuksiin kuten totesin tärkein sosialidemokraattien tavoite oli että uusi omaishoitolaki olisi tullut hyväksyttäväksi tämän eduskunnan toimesta harmikseni täytyy todeta että valmistelu on keskeytetty arvoisa puhemies nuorisotakuu oli edellisen hallituksen merkittävimpiä hankkeita nuorisotakuussa luvattiin tarjota jokaiselle alle kaksikymmentäviisi vuotiaalle nuorelle ja alle kolmekymmentä vuotiaalle vastavalmistuneelle työ työkokeilu opiskelu työpaja tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta edellinen hallitus panosti nuorisotakuuseen kuusikymmentä miljoonaa euroa vuodessa tällä rahalla on myös oikeasti pystytty ohjaamaan nuoria koulutukseen ja työuralle ja ehkäisemään nuorten syrjäytymistä sipilän hallitus on nostanut nuorisotakuun kehittämisen jopa yhdeksi kärkihankkeistaan mitä tämä tarkoittaa tämä on ristiriitaista sillä samalla nuorisotakuun toimeenpanoon suunnataan enää murto osa edellisen kauden rahoituksesta elikkä ainoastaan viisi prosenttia sille aikaisemmin kohdistetuista kohdistetuista resursseista samoin etsivän nuorisotyön rahoitusta leikataan juuri kun sen toiminta on saatu laajennettua koko maan laajuiseksi me tiedämme miten suuri hinta niin taloudellinen kuin inhimillinenkin nuorten syrjäytymisellä on nyt hallitus leikkaa juuri sitä kustannustehokkaasta

ennalta ehkäisevästä toiminnasta johon on seminaarien juhlapuheissa koko ajan luvattu suunnata enemmän resursseja arvoisa rouva puhemies opintotuella on ollut merkittävä rooli siinä että suomessa on ollut mahdollista opiskella päätoimisesti ja hankkia korkeakoulutus vanhempien sosioekonomiseen asemaan katsomatta nyt opintotukeen vastikään saatu indeksisidonnaisuus poistetaan opintorahasta ja asumislisästä leikataan jatkossa kaksikymmentäviisi prosenttia mikä on monelle opiskelijalle kestämätöntä heidän on tämän jälkeen pakko tehdä töitä jotta voisivat kustantaa elämän perusmenot työnteko ei ole pahasta mutta se ei saa olla kuitenkaan edellytys opiskeluun tämän lisäksi tosiasia on etteivät kaikki opiskelijat saa työtä sinällään lisää toimeentulon ahdistusta lisää mielenterveysongelmia vaikeuttaa opiskeluun keskittymistä sekä luo luo epävarmuutta tulevaisuuteen huolestuttava suunnitelma on opintotuen muuttaminen myös entistä lainapainotteisemmaksi opiskelijathan ovat nyt ainoa ryhmä jonka perustoimeentulo on lainsäädännön näkökulmasta lainarahan varassa jatkossa opiskelijat jotka eivät halua valmistua epävarmoille työmarkkinoille suuret velat niskassaan joutuvat tekemään yhä enemmän töitä opintojensa ohessa tämä taas puolestaan hidastaa opintojen etenemistä ja pidentää opiskeluaikoja mikä tuskin on meistä kenenkään

arvoisa puhemies vieraillessani viime viikolla tukholmassa isännät kertoivat että ruotsin hallitus tekee ensi vuoden budjetissa historiallisia panostuksia koulutukseen ja osaamiseen isännät myös kertoivat että maan strategia kansainvälisessä kilpailussa on panostaa osaamiseen innovatiivisuuteen ja laatuun he eivät kilpaile hinnoilla samaan aikaan suomessa hallitus suunnittelee miljardileikkauksia koulutuksesta tutkimuksesta ja ja tuotekehityksestä hallitus säätää lakeja joiden tavoitteena on palkkojen alentaminen hallituksen strategia on ilmeisesti lähteä mukaan kansainväliseen palkkojen polkumyyntiin vaikka jo nyt vientiteollisuuden palkat ovat keskeisiä kilpailijamaita alemmat suomi on muuttanut strategiansa me emme ilmeisesti enää halua kilpailla laadulla ja osaamisella vaan pelkällä hinnalla suomi on valitsemassa täysin päinvastaista tietä kuin ruotsi kysyä sopii kummankohan luulemme olevan voittajan strategia ruotsia auttaa tietysti myös itsenäinen valuutta siinä missä euro tuottaa suomelle ongelmia mutta ei typerissä politiikkavalinnoissa voi täysin valuutankaan taakse piiloutua hallituksen antamassa valtion ensi vuoden talousarvioesityksessä on paljon johon voisi tarttua hallitus puhuu paljon huippuosaamiseen ja innovaatioihin panostamisesta mutta puheet ja rahat ovat räikeässä ristiriidassa leikkaukset tekesin ja vttn määrärahoihin sekä leikkaukset yliopistoilta ovat yksi isoimmista ongelmista tekesiltä leikataan sataviisikymmentä miljoonaa ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä että sata pilottihanketta jää tekemättä ja sitä myötä saamme vähemmän keksintöjä leikkaamalla tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ja innovaatiotoiminnasta me ammumme itseämme jalkaan sillä juuri näillä panoksilla julkinen sektori voi tukea elinkeinoelämää nousuun ja synnyttää kestäviä työpaikkoja kun yksityinen sektori samaan aikaan leikkaa tutkimus ja tuotekehityspanoksia pitäisi valtion pikemminkin kompensoida sitä ja lisätä panoksia kuin leikata siitä suomessa panokset tutkimus ja tuotekehitystoimintaan ovat valitettavasti vähentyneet viime vuosina nyt ne tulevat vähenemään edelleen ja me jäämme kansallisissa tutkimus ja tuotekehityspanoksissa huomattavasti jälkeen ruotsia ja tämä tulee tulevaisuudessa näkymään myös viennissä negatiivisesti toinen asia mihin haluan erityisesti puuttua on nuorisotakuusta ja opintotuesta leikkaaminen viime hallituskaudella lanseerattu nuorisotakuu oli merkittävä päänavaus nuorisotyöttömyyden ja nuorten syrjäytymisen vähentämiseen

työllistämiseen suunnatut määrärahat leikataan pois erityisen huolissani olen etsivään nuorisotyöhön kohdistuvista leikkauksista sillä se jos mikä on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa haluan muistuttaa että yhden yhteiskunnasta syrjäytetyn nuoren hinta on miljoona euroa ja inhimillisiä tappioita ei voi edes euroissa mitata edustaja kiljunen puhui äsken hyvin opintotuen leikkaamisesta opintotukijärjestelmä vaikuttaakin olevan varsinaisen teurastuksen kohteena opintotuki irrotetaan indeksistä jossa se on ehtinyt olla ruhtinaallisen vuoden ja ministeri grahn laasonen on ilmoittanut että opintotuen tasosta tullaan myöhemmin leikkaamaan vielä kaksikymmentäviisi prosenttia ja opintotuki tullaan muuttamaan lainapainotteiseksi opiskelijoiden perustoimeentulo on siis jatkossa yhä enemmän riippuvainen lainasta haluankin kysyä mitä suomen nuoret ovat tehneet että he ansaitsevat tällaiset leikkaukset hallitus puhuu hurskaasti siitä että lapsille ei saa jättää velkaa luuletteko velattoman valtiontalouden lohduttavan nuoria jotka on syrjäytetty yhteiskunnasta ketkä kärsivät työttömyydestä tai keiden osaamispotentiaali ei pääse kasvamaan täyteen mittaansa leikkausten tähden on myös selvää että osaamisesta koulutuksesta ja nuorista leikkaaminen on myös valtiontalouden kannalta kestämätön strategia kun asiaa tarkastellaan vähänkin pidemmällä aikajänteellä velka tulee vain kasvamaan jos hallitus lyhytnäköisesti leikkaa tulevaa menestys ja kasvupotentiaalia

ja yhteiskuntapolitiikkaa pidemmällä aikajänteellä ja panostaisi osaamiseen ja hyvinvointiin viisas hallitus panostaisi nuoriin ne panokset myös synnyttävät kasvua ja maksavat itsensä takaisin

budjettitasapaino on yksi asia tasapainoinen budjetti toinen tämä budjetti ei ole kumpaakaan kuka teistä salissa istuvista voi väittää että tämä budjetti on aidosti strateginen minusta se vaikuttaa kamreerin iltapuhteelta budjetilta jonka ainoana tavoitteena on lyhyen tähtäimen säästöt pitkän tähtäimen tavoitteiden kustannuksella kehotan hallitusta katsomaan tulevaisuuteen näkemään paitsi tämän hetken säästötarpeet myös niiden vaikutukset hallituksen tulisi kohdistaa leikkaukset vanhojen kannattamattomien ja toimimattomien rakenteiden purkamiseen ja investoida rohkeasti toimintamalleihin jotka vastaavat tämän päivän todellisuuteen jossa ei enää kuljeta samoissa haalareissa läpi työuran todellisuuteen jossa ollaan yhtenä päivänä yrittäjiä toisena palkollisia näihin rakennemuutoksiin kannattaa ruutia uhrata ei lyhyen tähtäimen säästöihin nämä isot rakennemuutokset ovat niitä jotka aidosti muokkaavat maamme tulevaisuutta ne myös määrittävät sen kilpailukyvyn luokaa nuorille työmahdollisuuksia ottakaa parhaat palat naapurimaiden uudistuksista ei koko saksan minijob käsitettä vaan osa siitä soveltakaa sitä nuoriin niin että he pääsevät aikaisin kiinni työelämään ja työnteon kulttuuriin mutta mitä tekee hallitus se katsoo lähelle poimii raaat hedelmät puusta toimii tavalla joka kumpuaa vanhan teollisen yhteiskunnan malleista se rakentaa taloa savuaville raunioille vaikka vieressä odottaa valmiiksi kaskettu pelto pelto joka janoaa uutta vikkelämpää ja helpommin skaalautuvaa liiketoimintaa budjetoitaessa annetaan ja budjetoitaessa otetaan annetaan noin kolme miljardia ympäristölle haitallisia tukia lopetetaan tuulivoiman syöttötariffijärjestelmä samalla kun se säilyy muiden energiamuotojen osalta annetaan kaksisataa miljoonaa saksan autoteollisuudelle volkswagen tarvitsee tukeamme nyt viedään länsi uudeltamaalta joukkoliikenteen infrastruktuuri vaivaisen yhden yhden miljoonan takia ja tässä kohtaa en malta olla kysymättä mitäköhän on nettosäästö kun kuntien kaavoittamat sadat tontit jäävät myymättä ja rakentamatta kun kunnat joutuvat rahoittamaan uusia yhteyksiä kaikki nämä ovat valintoja eivätkä suinkaan vain arvovalintoja vaan järjenvastaisia valintoja samalla kun hallitusohjelmalla on suuria tavoitteita esimerkiksi hiilettömän tulevaisuuden suhteen loistavat tätä tavoitetta tukevat linjanvedot poissaolollaan budjetissa joukkoliikenteen osalta leikataan junayhteyksiä paitsi maakunnissa myös pääkaupunkiseudulla suomen suurimmassa kasvukeskuksessa sisääntuloväylien ruuhkat eivät tästä ainakaan pienene mutta ehkä teihin on varaa investoida raideliikennettä enemmän eikä tässä vielä tilanteessa jossa pitäisi valaa uskoa tulevaisuuteen leikkaamme siitä kaikkein kalleimmasta opetuksesta ja tutkimuksesta asioista jotka ovat olleet viime vuosina ylpeyden aiheitamme niitä ainoita ja niitä ei leikata vähän leikataan kunnolla kempeleen mitalla pelkästään helsingin yliopistoon kohdistuu leikkauksia yli sadan miljoonan euron vuosivauhdilla samalla hallitusohjelmassa todetaan ettei opetuksen laatu saa heikentyä tämä on suunnattoman naiivi oletus tietenkin se heikentyy jos yliopiston rahoituksesta viedään viisitoista prosenttia niin se näkyy toiminnassa se tarkoittaa että tiedekuntia lakkautetaan ja tutkimusta vähennetään jo nyt voi huomata tapahtuvan aivovuotoa suomesta ulkomaille ja tämä tulee kiihtymään entisestään äskettäin saimme lukea että helsingin yliopisto on sadan parhaan yliopiston joukossa maailmassa onko se sitä enää huomenna entä mitä tapahtuu sille kahdelle pilkku viidelle miljardille eurolle tai neljällekymmenelletuhannelle työpaikalle joita yliopisto välillisesti synnyttää tulevaisuus se saattaa olla metsässä se saattaa olla biotaloudessa se saattaa olla teknologiateollisuudessa me emme tiedä sitä hallitus ei luonut helsingin peliteollisuusklusteria hallitus ei myöskään luonut vaasan cleantech sektoria siksi hallituksen ei kannata valita voittajia ja ja häviäjiä sen sijaan että viedään isolla kouralla koulutuksesta ja annetaan pieniä lohdutuspalkintoja muutamille valituille sektoreille kannattaa panostaa työmarkkinoiden tervehdyttämiseen ja vankkaan koulutukseen

arvoisa rouva puhemies

on merkittävä korkea työttömyys vähentää kuntien verotuloja ja lisää kuntien kustannuksia suoraan pitkäaikaistyöttömyyden hoidon kustannusten välillisesti sosiaali ja terveysmenojen kasvun kautta siksi hallituksen budjettiesityksen työllisyyttä vahvistavat toimet ja niissä onnistuminen ovat keskiössä myös arvioitaessa kuntien mahdollisuuksia rahoittaa lakisääteisiä tehtäviä ja tarpeellisia investointeja ennusteet kuntien verotulokertymän kehityksestä vuodelle kaksituhattakuusitoista ovat murheellista luettavaa ne vaarantavat todellisuudessa kuntien mahdollisuuksia tervehdyttää talouttaan ja sitä kautta pahentavat haastetta julkisen talouden tasapainottamisessa riski kuntaveron nostoon on todellinen monissa kunnissa ja kaupungeissa näin tavoite kokonaisveroasteen hallinnasta voi vaarantua ja kaikki me tiedämme että kuntaveron nosto vaikuttaa suoraan kotimaiseen kulutuskysyntään keskiössä ovat siis ne toimet joilla kuntien tehtävien ja velvoitteiden määrää voidaan vähentää ja kuntien edellytyksiä lisätä tulojaan mahdollistetaan tärkeintä on kuitenkin se että työpaikkoja saadaan lisää koko suomessa oppositio puheenvuoroissaan turvaa pääosin vanhoihin konsteihin ja jo monesti kokeiltuihin temppuihin joiden vaikuttavuus on osoittautunut varsin heikoksi nyt tarvitaan todella uutta ajattelua ja uutta kasvua uusia työpaikkoja uusia yrityksiä ja niitä uusia innovaatioita joitten pohjalta uuden kasvun suomi voidaan rakentaa siihen hallituksen budjettiesitys antaa eväitä mutta samanaikaisesti tarvitaan myös toimia joilla työn tuottavuutta voidaan lisätä tätä tarvitaan myös kuntasektorilla jotta riittävät ja laadukkaat palvelut voidaan turvata oikeudenmukaisuus tuottavuuden kasvattamiseen kasvattamiseen tähtäävissä toimenpiteissä on kuitenkin tärkeää ja siksi tervehdin ilolla hallituksen uudelleenarviota leikkausten kohdentamisessa vuorotyötä tekevät ovat lisänsä ansainneet myös kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisessa on välttämätöntä onnistua kun uutta ajattelua ja joustoja vaaditaan työmarkkinoilta työntekijöiltä ja työnantajilta samaa uudistamishalua toivoisin löytyvän myös ministeriöistä on aika purkaa yhteiskunnan toimintaa jäykistävää ja yrittämistä vaikeuttavaa lainsäädäntöä tehtävien ja velvoitteiden tarpeellisuuden kriittinen tarkastelu on nyt paikallaan sekä yksityiskohtaisten säädösten että laajempien kokonaisuuksienkin osalta oikein tehdyillä muutoksilla

lainsäädäntöömme ei vaaranneta perusoikeuksia vaan mahdollistetaan hyvinvointiyhteiskunnan uudistuminen hallitus on tämänkin hankkeen kanssa aivan oikealla tiellä

arvoisa puhemies

kohdistettu liikaa huono osaisten kontolle hallitus on sanonut täällä tänään että täällä ei saisi valittaa mutta jos katsotaan asiaa esimerkiksi köyhän eläkeläisen kannalta niin hallituksen viesti olla valittamatta on kovin julma hallituksen toimenpiteet lisäävät selkeästi köyhyyttä ja eriarvoisuutta ja sitä meidän sosialidemokraattien on mahdotonta hyväksyä lisäksi ihmettelen sitä miten niukasti hallituksen esityksissä on laskettu vaihtoehtoiskustannuksia monet sellaiset toimenpiteet jotka hallitus määrittelee säästöiksi tietyllä sektorilla tulevat aiheuttamaan lisäkustannuksia toisaalle tästä muutama esimerkki esimerkiksi eläkeläisten asumistuen leikkaukset on käsittämätön päätös kun tähän lisätään palvelumaksujen korotukset ja kelan korvausten pienentyminen uhkaa tuhansia pienituloisia eläkeläisiä todellinen syvenevä köyhyys tämä johtaa toimeentulotukimenojen kasvuun ja silloin kysyä onko hallitus laskenut riittävän hyvin vaihtoehtoiskustannukset tälle päätökselle takuueläkkeen nosto ei ei riitä kompensoimaan tulojen menetyksiä lisäksi haluaisin tietää onkohan peruspalveluministeri ymmärtänyt että tämä päätös uhkaa laitoshoidon purkamisen tavoitteita eläkeläisten asumistuki on monelle pienituloiselle eläkeläiselle ehdoton edellytys esimerkiksi palvelutalossa asumiselle jossa asiakas maksaa vuokraa asunnostaan haluaisin tietää myös mihin periaatteeseen pohjautuu ruokavaliokorvauksen kokonaan poistaminen keliakiaa

tasa arvoisesta kohtelusta gluteeniton ruokavalio keliakiaa sairastavilla vastaa lääkehoitoa muissa pitkäaikaissairauksissa jos ruokavaliota ei noudateta se aiheuttaa paljon kärsimystä mutta myös sairastavuuden ja sitä kautta terveyspalveluiden käytön lisääntymistä hoitamattomasta taudista voi seurata myös muita vakavia sairauksia kuten esimerkiksi syöpää joiden hoito tulee yhteiskunnalle todella kalliiksi hallitus sanoo kehittävänsä kouluja ryhmäkokojen kasvattaminen päivähoidossa ja kouluissa on vaikea ymmärtää kehittämisenä suurin osa lapsista pärjää suurissakin ryhmissä mutta meillä on valtavan paljon tutkittua tietoa siitä että paras tukimuoto lapselle ja ja nuorelle jolla on oppimisvaikeuksia tai esimerkiksi puutteita sosiaalisten taitojen ja käyttäytymisen säätelyn hallinnassa

ryhmäkokojen kasvattaminen on märkä rätti vasten kasvoja hallitus tekee suuren ja kauaskantoisen virheen leikatessaan näin rajusti parhaasta kilpailuvaltistamme eli koulutuksesta tiede tutkimus ja innovaatiotoimintaa kehittämällä meillä olisi mahdollisuus saada uusia tuotteita maailmanmarkkinoille esimerkiksi biotalous ympäristönsuojelu ja ter veysteknologia ovat tulevaisuuden kasvualoja näihin tulisi panostaa mutta mitä tekee hallitus leikkaa määrärahoja tutkimus ja kehittämistoiminnasta kautta linjan myös työvoimapolitiikan määrärahaa leikataan vaikka työttömyys on kasvussa tätä päätöstä on vaikea ymmärtää etenkin kun hallitus ei ilmeisesti ole laskenut tästäkään päätöksestä seuraavia vaihtoehtoiskustannuksia eli sitä mitä yhteiskunnalle maksaa jos ihmiset eivät työllisty ja kenties putoavat kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle liian pitkään kestänyt työmarkkinoiden ja aktiivitoimenpiteiden ulkopuolella oleminen voi vakavasti uhata ihmisen paluuta työhön talouden elpyessä lisäksi hallitus leikkaa kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahoja jotka ovat tärkeitä työttömien kuntoutuksen järjestämisessä myös te toimistojen tilanne alkaa olla kaoottinen yhdellä virkailijalla voi olla jopa kaksituhatta asiakasta erityisesti ne jotka tarvitsevat henkilökohtaista ohjausta ja tukea saattavat jäädä kokonaan palvelujen ulkopuolelle erityisen huolissani olen nuorten tilanteesta hallitus sanoo kehittävänsä nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan no olipa nimi mikä tahansa niin niin tähän niin sanottuun kärkihankkeeseen suunnatut määrärahat ovat täysin riittämättömiä yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle laskelmien mukaan elämänsä aikana yli miljoona euroa joten nuorten tulevaisuuteen sijoittaminen hiukan suuremmalla summalla olisi sekä inhimillisesti että taloudellisesti kannatettavaa on anteeksiantamatonta että hallitus romuttaa nuorisotakuun jonka nuorisotakuun jonka hyödyt ovat kiistämättömiä olen paljon puhunut näyttöön perustuvasta päätöksenteosta joka tarkoittaa sitä että päätöksenteossa otettaisiin paremmin huomioon luotettava tutkimuksellinen näyttö joka pitää sisällään myös kustannustehokkuus ja kustannusvaikuttavuuslaskelmien tekemisen ja vaihtoehtoiskustannusten laskemisen laskemisen tällaista lähestymistapaa en tämän talousarvion laadinnassa näe

arvoisa

jo sanat suustani todella hieno puheenvuoro nyt on viimeistään varmistunut se että tämä hallitus syventää tuloeroja ja lisää työelämän epävarmuutta hallituksen linja on epätasa arvoinen paitsi meille kotimaassa myös kansainvälisesti minkä minkä kehitysmäärärahojen hurjat leikkaukset osoittivat erityisesti lapsiin ja nuoriin kohdistuvat leikkaukset vaativat päättäjiltä vastuullista harkintaa olemmeko valmiita kohtaamaan kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua säästöjemme seuraukset säästöt muuttuvat lopulta moninkertaisiksi kuluiksi syrjäytymisen osaamisen laskun ja pahoinvoinnin lisääntymisen vuoksi huolestuttavaa hallituksen politiikassa on että varhaiskasvatusta ei nähdä lapsen oikeutena vaan pelkästään vanhempien vanhempien oikeutena saada lapselle hoitopaikka onko oikein että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen muuttuu aina sen mukaan mikä on hänen vanhempiensa tilanne lapsiasiainvaltuutettu ja eduskunnan apulaisoikeusmies kritisoivat viime perjantaina loppuneella lausuntokierroksella hallituksen esityksiä siitä että ne asettavat lapset eriarvoiseen asemaan heidän mukaansa lasten tasa arvoiset oikeudet varhaiskasvatukseen eivät toteudu jos oikeutta rajataan esimerkiksi sen mukaan onko lapsen vanhempi töissä vai työtön hallitus lupaa että kokopäiväinen hoitopaikka on järjestettävä jos se on tarpeen lapsen kehityksen tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia taikka se on muutoin lapsen edun mukaista vaikeassa elämäntilanteessa olevat perheet eivät välttämättä jaksa tai osaa hakea kokopäiväistä hoitopaikkaa vaikka perheen tilanne siihen oikeuttaisikin vaikeassa tilanteessa olevat perheet tarvitsevat kaiken tuen eivät lisää selvityksiä perheen tilanteesta viranomaisille tämä on paitsi inhimillistä myös koko suomen etu syrjäytyminen periytyy ja tämä syrjäytymisen ketju meidän on katkaistava arvoisa puhemies raideliikenne on paitsi koko suomen elinvoimaisuuden myös ympäristön kannalta hallituksen säästöt raideliikenteestä pakottavat ihmiset oman auton rattiin lisäksi tasa arvon kannalta raideliikenteeseen satsaaminen on tärkeää sillä se takaa liikkumisen vapauden myös autottomille ihmisille lapsista ikäihmisiin junavuoroja ei voi myöskään lakkauttaa pelkkien yksittäisten reittien matkustajamääriä tuijottaen vaan valtio omisteisen yhtiön on on arvioitava tilanne laajemmin suomessa on pitkät välimatkat ja vain toimivan raideverkoston avulla voimme pitää koko suomen elinvoimaisena ja kilpailukykyisenä jos alue ei ole helposti saavutettava se ei voi houkutella yritysinvestointeja työvoimaa opiskelijoita ja matkailijoita samaan aikaan kun hallitus leikkaa ja säästää useiden ihmisryhmien perustoimeentulosta hallitus myös nostaa asiakasmaksuja korottaa lääkkeiden ja palvelumatkojen omavastuita kiristää kiinteistö ja polttoaineverotusta eli tulojen pienentyessä menotkin kasvavat ei tarvitse olla ruudinkeksijä päästäkseen siihen lopputulokseen että näillä epäoikeudenmukaisesti kohdennetuilla toimilla hallitus supistaa kotitalouksien kotitalouksien ostovoimaa mikä tulee näkymään erityisesti palvelualojen pienyritysten vaikeuksien lisääntymisenä

ostovoimaan ovat täydellisessä ristiriidassa kilpailukykyä parantavan johtoajatuksen kanssa

arvoisa rouva puhemies budjettiesitys ensi vuodelle on varsin laaja

ovat mielestäni erittäin järkevää ja vastuunkantoista toimintaa hallitukselta kehitysyhteistyöhön jää leikkauksienkin jälkeen vielä lähes viisisataa miljoonaa euroa tämä summa tuleekin käyttää erittäin tarkasti pakolaisleireihin laitetut satsaukset vähentävät turvapaikanhakijoiden matkustamista eurooppaan joten tämä satsaus on oikeaa toimintaa tällöin säästämme myös maahanmuutosta aiheutuvista kuluista kuluista ymmärtääkseni humanitääriseen apuun syyriaan ja sitä kautta muuttoliikkeen hallitsemiseen on tulossa vielä lisärahoitusta näin ainakin pitäisi olla kotoutukseen on rahoitusta varattu turvapaikanhakijan osalle saamieni tietojen mukaan rajan on tänä vuonna ylittänyt yli seitsemäntoistatuhatta turvapaikanhakijaa kukaan ei tällä hetkellä tiedä mikä on luku vuoden vaihteessa tämän vuoksi joudumme tarkastamaan varmuudella budjettia ensi vuoden vaihteen jälkeen meillä on tulevaisuudessakin vielä paljon tekemistä että saamme suuren määrän maahanmuuttajia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan nykyinen hallitus haluaa ottaa vastuuta eikä vain edellä mainitsemissani asioissa nyt olemme oikealla tiellä arvoisa rouva puhemies suomen valtio eli me olemme velkaantuneet hurjalla vauhdilla velkaa on tullut viimeisten seitsemän vuoden aikana seitsemän miljardia jokaisena seitsemänä vuonna lisää entisten lisäksi voimme hyvin puhua seitsemästä laihasta vuodesta kilpailukykymme ja vientimme ovat romahtaneet ja talouskasvumme on lähellä nollaa tähän on saatava muutos pikaisesti tätä nyt hallituksessa haluamme uskon että meillä on nyt hallitus joka haluaa laittaa koko suomen kuntoon maaseutua unohtamatta uskon että seuraavat seitsemän vuotta ovat meille lihavia lihavia vuosia näin uskovat myös esimerkiksi autokauppiaamme jotka tervehtivät uutta autoverouudistusta tyytyväisyydellä myös autojen romutuspalkkiot ovat erinomaisia päätöksiä uudemmat autot parantavat ominaisuuksiltaan myös liikenneturvallisuutta oleellisesti vaikka se liikenneturvallisuus onkin siinä

istuimen ja ratin välissä

arvoisa rouva puhemies me kaikki ymmärrämme talouden sakkaamisen mutta politiikka on silti täynnä vaihtoehtoja ja valintoja lukiessa hallituksen talousarvioesitystä vuodelle kaksituhattakuusitoista sitä tulee miettineeksi ovatko ideat jollain tavalla vähissä onko kädet nostettu osittain pystyyn vai hakeeko hallitus täysillä hyvin erilaista suomea johon me olemme historiassa tottuneet kun talous yskii hallitus leikkaa tutkimuksesta ja koulutuksesta vaikka suomen pärjääminen on perinteisesti perustunut korkeaan osaamiseen kun pienet ja keskisuuret yritykset tuskailevat kysyntäongelmien kanssa ja maan talous sakkaa hallitus leikkaa kotimaisen kuluttajan ostovoimaa jolloin pk yritysten ahdinko entisestään syvenee kun maahan kaivataan maltillisia palkkaratkaisuja hallitus hyökkää poikkeuksellisella tavalla työntekijäjärjestöjä vastaan ja tähtää sopimuskulttuurin romuttamiseen suomessa kun suomalaiset tuotteet eivät mene kaupaksi maailmalla hallituksen lääke on leikata lomarahoja nuoret unohdetaan kun olla valmiita panostamaan nuorisotakuun toteuttamiseen on suht epä älyllistä väittää niin kuin täällä tänään debatissa tehtiin että nuorisotakuuta pitää uudistaa viime vaalikaudesta koska se on osoittautunut tehottomaksi keinoksi nuorten syrjäytymisen ja työttömyyden hoitamiseen herää kysymys haluaisiko hallitus nähdä edelleen ne kymmenettuhannet nuoret jonossa ilman työtä ilman koulutuspaikkaa ilman työkokeilupaikkaa joiden tarpeeseen pystyttiin viime vaalikaudella vastaamaan minä en ainakaan halua koska teillä on käsissänne työttömyyttä aivan liikaa tällä hetkellä muutenkin

tuottamiseen tässä taloudellisesti hyvin vaikeassa tilanteessa mitä tulee eläkkeensaajien toimeentuloon eläkkeensaajilta otetaan eläkkeensaajan asumistuesta yhtä paljon kuin suurituloisilta yhteensä solidaarisuusverolla ja pääomaveroprosentin nostolla tämä oli hallituksen teko saada suurituloiset mukaan tekisi mieli sanoa voi aikoja voi tapoja molemmista tulee se kuusikymmentä miljoonaa euroa ennen vaaleja hallituspuolueiden edustajat puhuivat oikeudenmukaisesta verotuksesta kielsivät leikkaukset koulutukseen ja eläkeläisten toimeentuloon ja työllistämistoimiin luvattiin lisää resursseja vaalien jälkeen on puhuttu pakosta sanelusta ja tuottavuusloikasta enemmän pitäisi olla tekoja sopimiseen ja työllisyyden hoitoon työllisyysmäärärahat ja palkkatukeen käytetyt eurot ovat olleet jo pitkään loppu meidän edustajien monissa monissa maakunnissa täytyy muistaa että monelle vammaiselle pitkäaikaistyöttömälle pitkäaikaissairaalle ja vastavalmistuneelle nuorelle jolla ei ole työelämäkokemusta palkkatuki on monesti ainut mahdollisuus työllistyä tällaisessa tilanteessa varsinkin mitä me tarvitsemme tässä hetkessä me tarvitsemme täsmätoimia vientivetoiseen talouskasvuun me tarvitsemme vakautta työmarkkinoille uusien innovaatioiden tukemista kohtuuhintaista asumista ja aitoa byrokratian purkua rakenneuudistukset ovat myös tätä päivää mutta niiden kohdalla säästöt tulevat kovin usein pitkällä viiveellä arvoisa hallitus niin kuin alussa aloitin politiikka on täynnä vaihtoehtoja ja valintoja koska ovat vuorossa suomalaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluvat vaihtoehdot vaihtoehdot jotka pitävät sisällään inhimillisyyden oikeudenmukaisuuden ja mikä tärkeintä ihmisen itsensä

arvoisa

velkaantumisen pysäyttäminen on hallituksen yhteinen tavoite itse asiassa aika monen oppositioedustajankin suusta saatiin tämä sama asia kuulla toimenpiteet vain ehkä olivat hiukan erilaisia meillä hallitus on ottanut yhdeksi kärkihankkeeksi maamme teiden korjausvelan kasvun pysäyttämisen ja siihen on varattuna kuusisataa miljoonaa euroa joista sata miljoonaa on vuodelle kaksituhattakuusitoista tätä linjausta pidän erittäin tärkeänä vaikka tässä äsken edustaja semi toivoikin että tämä sata miljoonaa kaiken kaikkiaan käytettäisiin hänen vaalipiirinsä alueella niin siihen kuitenkaan tämänkään hallituksen rahkeet riitä mutta suunta on oikea autovero ja sen uudistus on puhuttanut myös tänään meitä paljon yhtenä uudistuksen tarkoituksena on saada liikenteeseen tietysti entistä turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä autoja valitettavasti viime päivien uutiset maailmalta kertovat kuitenkin kuinka epäluotettaviksi autojen on todettu ja siksi mielestäni co päästöjen tilalle voitaisiinkin ottaa jokin paljon konkreettisempi arvo mikä olisi helpommin mitattavissa olisiko se sitten auton paino tai kuutiotilavuus hallituksen ohjelma sisältää viidentoista miljoonan euron säästön joukkoliikenteeseen esitettyjen vaihtoehtojen tilalle voisimme myös tutkia mahdollisuutta luopua suurten kaupunkien joukkoliikennetuesta ainakin osittain sillä onnistuakseen markkinaehtoinen joukkoliikenne vaatii laajan väestöpohjan niin kuin täällä helsingissä ja minusta olisi sopivaa että tämäkin mahdollisuus ainakin kokeiltaisiin täällä

arvoisa rouva puhemies puolustusbudjetti turvaa hyvin yleisen asevelvollisuuden

parlamentaarinen selvitysryhmä teki hyvää työtä viime vaalikaudella ja yhteinen viidenkymmenen miljoonan euron lisäys puolustusmateriaalihankintoihin sisältyy tähän hallituksen ohjelmaan se on erittäin hyvä asia ja pidän sitä kannatettavana valitettavasti myös leikkauksia puolustusbudjettiin on tulossa ja erityisen huolestunut olen maanpuolustusjärjestöille myönnettävään

kohdistuvasta leikkauksesta sotilaallinen kriisinhallinta on suomelle tärkeää suomi on tunnettu maa maailmalla kriisinhallintajoukoissa tällä hetkellä on arviolta noin henkilötyövuotta suomesta pääosin pääosin libanonissa ja afganistanissa mutta myös muissa maissa levottomuudet maailmalla saattavat johtaa siihen että kriisinhallintajoukkoja tarvitaan lisää ja toivon että hallitus pystyy

arvoisa

lähetekeskustelut käydään tilanteessa jossa suomalaisia huolestuttavat ja askarruttavat kotimaan työllisyys velka ja talousongelmien lisäksi myös pakolaisasiat hallitus joutuu tekemään tässä tilanteessa vaikeita ikäviä ja meitä kaikkia koskettavia päätöksiä velkasuhteen kääntämiseksi paremmaksi nyt tarvitaan päätöksiä suomi selviytyy uudistamalla poistetaan siis turhaa byrokratiaa ja normeja päivitetään samalla maamme kaksituhattakymmenen luvulle työttömiä on jo lähes puoli miljoonaa ja se on aivan liian paljon työllisyyden tuleekin olla ykkösasia päätöksiä tehtäessä vain siten voidaan turvata palvelut ja voimme pitää huolta heikoimmista myös tulevaisuudessa vain siten voimme välttyä uusilta leikkauksilta leikkaukset ovat aina erittäin kipeitä toimia eikä niitä kukaan mielellään tee tulevaisuudessa tarvitaan nykyistä ja uutta pysyvää työllisyyttä tähän tähtäävät myös hallituksen monet kärkihankkeet hallitus tekee siis päätöksiä niitä vaikeitakin pelastaakseen suomen arvoisa puhemies vaikka oppositio on tänään paljon arvostellut talousarvioesitystä niin budjetti sisältää paljon hyviä päätöksiä menolisäyksiä osoitetaan lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuuden turvaamiseen ja takuueläkkeiden korotukseen varatut kolmekymmentä miljoonaa elikkä noin kaksikymmentäkolme euroa kuukaudessa tulevat todella tarpeeseen myös sisäiseen turvallisuuteen osoitetut kaksikymmentä miljoonaa ja puolustusvoimien materiaalihankintojen lisämäärärahojen lisäys ovat perusteltuja ja aiheellisia perusväylänpidon momentille lisärahaa on tulossa satakolmekymmentäkaksi miljoonaa euroa tällä eduskuntakaudella hallitus pyrkii saamaan korjattua osan mittavasta noin kahden miljardin euron liikenneinfran korjausvelasta ja pyrkii samalla siihen ettei korjausvelka ainakaan pääse kasvamaan toimivat ja hyväkuntoiset kaikenasteiset tiet ja muut liikenneväylät ovat ihmisten asumisen turvallisen liikkumisen ja yrittämisen kannalta tärkeitä siksi perusväylänpitoon on tärkeää saada hallituksen esittämät lisäpanostukset talousarvioesityksen veromuutokset ovat kaiken kaikkiaan työllisyyden yrittäjyyden ja kasvun vahvistamiseen tähtäävät ja mielestäni erittäin hyviä esityksiä hallitus ei yksin pysty nostamaan suomea suosta vaan tähän tarvitaan koko maan ja kaikkien kansalaisten ja sopijajärjestöjenkin tukea toivon edelleen vaikka yhteiskuntasopimusta ei vielä ole saatu aikaiseksi niin sopijajärjestöt pääsevät yhteisymmärrykseen asioista se on kaikkien suomalaisten etu tarvitsemme erittäin maltillisia palkkaratkaisuja ratkaisuja jotta saamme viennin vetämään ja kilpailukyvyn vastaavalle tasolle kilpailijamaiden kanssa yritystenkin on kannettava vastuunsa suomen nousemisesta ja tämä tarkoittaa että yritysten on pyrittävä investoimaan suomeen työllisyyttä lisäävästi nyt on myös yritysten hyvä osoittaa isänmaallisuuttaan ja toimia suomen hyväksi suomalaisia työllistäen arvoisa puhemies on hyvä että hallitus on sitoutunut vähentämään kuntien velvoitteita ja tehtäviä miljardilla eurolla julkista taloutta pitääkin käsitellä kokonaisuutena siis kunta ja valtiontaloutta yhdessä arvoisa puhemies toivottavasti löydämme tässäkin asiassa yhteen hiileen puhaltamisen hengen suomi nousee sopimalla suomi ja suomalaiset tarvitsevat enemmän yhteistyötä ja vähemmän vastakkainasettelua

edustaja eloranta poissa edustaja kärnä poissa edustaja marin poissa edustaja kulmuni poissa edustaja taavitsainen poissa edustaja siren anteeksi ihalainen välissä poissa hänkin edustaja siren poissa edustaja meri poissa edustaja vähämäki poissa edustaja salonen poissa edustaja vartiainen poissa edustaja wallin stefan poissa edustaja suutari poissa edustaja kopra poissa edustaja wallin poissa edustaja sarkomaa poissa edustaja juhantalo poissa edustaja vartia poissa edustaja maijala poissa edustaja multala poissa edustaja heinonen poissa edustaja halmeenpää paikalla hienoa

arvoisa rouva puhemies arvoisa hallitus vaikka ei näillä tunneilla läsnä olekaan kokonaisuudessaan kaikkien meidän tavoitteena myös vihreiden tavoitteena on talouden tasapaino ja kestävyysvajeen umpeenkurominen vastuullinen talouspolitiikka voi kuitenkin nojata maltillisempaan sopeutustahtiin ja reippaampiin tulevaisuuden pärjäämistä vahvistaviin uudistuksiin kuin mitä hallitus nyt esittää meillä on varaa käyttää kaksi vaalikautta talouden tasapainottamiseen sopeutusten kokonaismäärä tällä vaalikaudella voisi olla maksimissaan kaksi miljardia euroa vihreiden mielestä tämä maltillisempi euro ja aikataulutavoite tekee talouspolitiikasta inhimillisempää ja pienentää sitä riskiä että leikkaukset söisivät talouskasvua työllisyys määrittää sopeuttamisen tarpeen vihreät tavoittelevat kahdessa vaalikaudessa reilusti korkeampaa seitsemänkymmenenneljän prosentin työllisyysastetta onnistuessaan se puolittaa leikkaustarpeen työllisyyspolitiikan kulmakiviksi tulee ottaa perustulo ja uusiutuvan kotimaisen ja hajasijoitetun energian vallankumous pienten ja keskisuurten yritysten työllistämiskynnystä pitää alentaa ja toimintaedellytyksiä vahvistaa työllisten määrän kasvattamiseksi pitää pyrkiä lähemmäs sitä mitä työllisyysaste on muissa pohjoismaissa hallituksen budjettiesitys ei kuitenkaan näytä johtavan työpaikkojen lisääntymiseen eikä tuloerojen ja eriarvoisuuden vähenemiseen taitaa käydä päinvastoin tavoitteena tavoitteena tulee olla kokonaisuus joka kaventaa tuloeroja vähentää köyhyyttä ja vahvistaa myös sukupuolten välistä tasa arvoa työmarkkinoilla ja koko yhteiskunnassa eivät nämä tavoitteet toteudu jos leikataan rajusti koulutuksesta varhaiskasvatuksesta kaikkein köyhimpien ihmisten kuten eläkeläisten toimeentulotukea saavien ja opiskelijoiden taloudesta viisautta olisikin jakaa sopeutusten taakkaa verotuksen kautta selvästi enemmän hyvätuloisille palkansaajille ja kohdennetusti vauraimpaan väestönosaan pienituloisten myös etuuksien saajien ja eläkkeensaajien verotusta puolestaan tulee selvästi keventää mitä tavoitteita kohti hallitus kurkottaa leikkaamalla roimasti kehitysyhteistyöstä ja luonnonsuojelusta ympäristölle haitallisia tukimuotoja hallitus sen sijaan vähentäisi vain erittäin maltillisesti mitäpä jos karsittaisiin ympäristölle haitallisia tukia tämän päälle koko vaalikaudella yhteensä kuudellasadalla miljoonalla eurolla ensi vuonna siis kahdellasadalla miljoonalla eurolla mikä vastaisi suunniteltuja koulutusleikkauksia jotka voitaisiin näin jättää kokonaan tekemättä

etäisyyksien ja yhä vähenevän julkisen liikenteen maassa tuiki tarpeellisten tukimuotojen leikkaamista kohtuuttomasti eikä varsinkaan kokonaan on arvioinut kilometrikorvausten ylikompensaation suuruudeksi muutama vuosi sitten sataseitsemänkymmentä miljoonaa euroa nyt tehdään arvovalintoja meidän arvoissamme koulutus on korkealla ja sen tulee näkyä myös budjetissa
edustaja mäkipää poissa edustaja tolppanen poissa edustaja kasvi poissa edustaja hakkarainen poissa myönnän vielä yhden puheenvuoron edustaja saviolle jälkeen keskeytämme istunnon ja jatkamme huomenna olkaa hyvä edustaja savio

kiitos arvoisa puhemies kiitän myös hallitusta vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvioesityksen tuomisesta eduskunnan käsittelyyn tämä budjettiesitys sisältää paljon keinoja joilla suomen talous saadaan lopulta käännettyä nousuun seitsemän laihan vuoden jälkeen itse asiassa talouskasvun edellytyksiä parantavia toimenpiteitä olisi pitänyt tehdä jo viime vuosikymmenen lopulla mutta parempi kuitenkin myöhään kuin ei milloinkaan

näillä toimilla pyritään luonnollisesti kääntämään myös vaikea työttömyystilanteemme nousuun kuten julkisen talouden suunnitelmassa vuosille kaksituhattakuusitoista viiva yhdeksäntoista mainitaan erityisen huolestuttavaa on pitkäaikais rakennetyöttömyyden nopea kasvu jotta rakenteellista työttömyyttä pystytään vähentämään on hallituksen puututtava taloutemme rakenteisiin joiltain osin jopa kipeästikin hallitusohjelman kuntakokeilun avulla on tarkoitus saada kunnat ottamaan vastuulleen osa vaikeasti työllistyvien henkilöiden työvoimapalveluista monen kunnan toive onkin ollut että ne pystyisivät hyödyntämään käytössä olevaa asiantuntemusta ja paikallistuntemusta työllisyyden hoidossa muilta osin työttömyysturvamenoja on tarpeen siirtää nykyistä laajemmin aktivoivaan suuntaan esimerkiksi palkkatuen ja starttirahan käyttöä tulisikin lisätä huomattavasti nykyisestä kokonaisuutena kunnille ei hallitusohjelman mukaan ole tulossa olennaisesti uusia velvoitteita tai jos niitä tulee niin kustannukset korvataan kunnille täysimääräisesti tämän lisäksi vanhoja lakisääteisiä tehtäviä tarkastellaan uudelleen ja aikojen saatossa tarpeettomiksi jääneet velvoitteet poistetaan tämä mahdollistaa sen että kunnat voivat huomattavasti nykyistä laajemmin hyödyntää paikallisten olosuhteiden tarjoamia tarjoamia mahdollisuuksia palveluiden tuottamisessa myös myös pienituloisten kansalaisten asemaan on tulossa hieman helpotusta muun muassa yle veron maksuvelvollisuuden poistaminen noin kolmeltasadaltatuhannelta pienituloiselta ihmiseltä sekä takuueläkkeen kahdenkymmenenkolmen euron korotus parantavat monen kotitalouden ostovoimaa erityisellä ilolla tervehdin pieni ja keskituloisille suunnattua työtulovähennystä joka merkitsee neljänsadanviidenkymmenen miljoonan euron veronkevennystä ja kannustaa samalla työn vastaanottamiseen

edellä mainittujen seikkojen lisäksi on mielestäni erittäin tärkeää että hallitus on yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa löytämässä yhteisen näkemyksen kustannuskilpailukyvyn parantamiseen tähtäävät toimet voidaan näin toteuttaa mahdollisimman oikeudenmukaisesti suunniteltujen muutosten lisäksi näköpiirissä oleva palkkamaltti luo hyvät edellytykset kilpailukykymme palauttamiselle ja suomelle elintärkeän viennin saamiseksi lopulta nousuun lopuksi kiinnitän vielä huoleni sisäministeriön pääluokan maahanmuuttoon liittyvään kustannusarvioon joka perustuu noin viiteentoistatuhanteen turvapaikanhakijaan mikäli turvapaikanhakijoita kuitenkin tulee suomeen samalla tahdilla kuin tänä syksynä

on aiheutuva kustannus moninkertainen eli useita satoja miljoonia euroja budjetoitua suurempi tähän seikkaan on mielestäni syytä varautua jo tänä syksynä budjettia hyväksyttäessä arvoisa puhemies vuoden kaksituhattakuusitoista talousarvio on tärkeä askel kohti taloudellisesti toimeliaampaa yhteiskuntaa tästä kaikesta huolimatta meillä on jatkossakin varsin pitkä matka kuljettavanamme jotta julkinen talous saadaan tasapainoon ja yksityisen sektorin pyörät jälleen kunnolla pyörimään